välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia paavo arhinmäki ja kaksikymmentäkuusi muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen viisi valtiovarainministerin johtaman lainvalmistelun avoimuudesta ja asianmukaisuudesta sekä oikean tiedon välittämisestä eduskunnalle annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle

politiikassa on sekä kirjoitettuja että kirjoittamattomia sääntöjä yksi suomen politiikan sääntö on kiveen hakattu ministerin on pysyttävä totuudessa lainsäädännön valmistelun on pohjauduttava puolueettomaan tiedonkäyttöön ja vaikutukset on arvioitava mahdollisimman hyvin etukäteen valtiovarainministeri alexander stubb on näistä periaatteista tänä syksynä poikennut useasti kun ministeri antaa eduskunnan edessä väärää tietoa on erittäin vakava perustuslain kuudennenkymmenennen pykälän mukaan ministerien on oltava rehellisiksi rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja suomen kansalaisia pääministeri juha sipilä selitti valtiovarainministeri stubbin toimintaa sanomalla että teemme kaikki joskus virheitä annamme arvoa ministeri stubbin esittämälle anteeksipyynnölle kyse ei kuitenkaan ole yksittäisestä virheestä tai huolimattomuudesta kyse on toistuvasta väärän tai puolueellisesti valikoidun tiedon antamisesta omien poliittisten tavoitteiden ajamiseen stubb väitti torstaina kahdeskymmeneskuudes yhdettätoista kaksituhattaviisitoista eduskunnan kyselytunnilla että kiisteltyä hallintarekisteriä koskevista viranomaislausunnoista noin yhdeksänkymmentä prosenttia lausunnoista on itse asiassa myönteisiä todellisuudessa luku oli yhdeksän pilkku viisi prosenttia viranomaisista ja kaksikymmentäkahdeksan pilkku kuusi prosenttia kaikista lausunnonantajista virheen kokoluokka on merkittävä valtiovarainministeri stubb ei myöskään oikaissut tietoa kun kyselytunnin jatkokysymyksessä nostettiin esiin epäily esitetyn luvun paikkansapitävyydestä ministeri stubb on myös aiemmin julkisuudessa esittänyt että eun arvopaperikeskusasetus edellyttäisi hallintarekisterin tuomista kansalliseen lainsäädäntöön mikä ei pidä paikkaansa hallintarekisterin valmistelun ongelmia lisää se että

valtiovarainministeriö on valmistellut muistion jonka mukaan se pyrkii ohjaamaan julkista keskustelua aiheesta ministeriölle sopivaan suuntaan tällainen valikoiva tiedotus on sopimaton lähtökohta viranomaisviestinnälle jonka tulee olla avointa neutraalia ja tasapuolista muistiosta uutisoi aamulehti kahdeskymmeneskahdeksas yhdettätoista kaksituhattaviisitoista julkisuudessa on esitetty myös tietoja valtiovarainministeriön valikoivasta suhtautumisesta informaation antamiseen toimittajille valtiovarainministeri stubb on antanut väärää tietoa hallintarekisteristä julkisuudessa mutta hän on syyllistynyt väärän tiedon antamiseen myös muissa asioissa tiistaina kahdeskymmenesneljäs yhdettätoista kaksituhattaviisitoista eduskunnassa valtiovarainministeri stubb antoi ymmärtää että hallitus on päättänyt perua eläkkeensaajien asumistukeen kohdistuvat leikkaukset ja sanoi budjetin täydentämisen yhteydessä olemme pystyneet löytämään korvaavat toimenpiteet säästön kattamiseksi toisaalta samana iltana kävi ilmi että hallitus säästää viisi miljoonaa euroa ja myöhemmin enemmän eläkkeensaajien asumistuesta jäädyttämällä enimmäisasumismenot leikkaus kohdistuu noin viidenkymmenentuhannen eläkeläisen asumistukeen ensi vuonna erityisesti kasvukeskuksissa tästä säästöstä valtiovarainministeri stubb ei kertonut eduskunnalle mitään jo aiemmin syksyllä valtiovarainministeri stubb jakoi väärää tietoa niin sanotun pakkolakipaketin huolellisesta valmistelusta ja perustuslakiasiantuntijoiden kuulemisesta syyskuussa neljästoista yhdeksättä kaksituhattaviisitoista stubb kertoi yleisradion ykkösaamu ohjelmassa että me kävimme tottakai läpi juurta jaksain virkavastuulla sekä työ ja elinkeinoministeriön työlainsäädäntöammattilaisten välityksellä että sitten myös perustuslakiprofessoreiden ja muiden kanssa sen kokonaisuuden

myöhemmin selvisi ettei asiantuntijalausuntoja ollut pyydetty mtv kolme pyysi asiantuntijalausuntoja nähtäväkseen lopulta puolentoista kuukauden jälkeen valtiovarainministeriö myönsi ettei perustuslakiasiantuntijoilta tai muiltakaan lainsäädännön asiantuntijoilta ole saatu lainkaan kirjallisia lausuntoja

sen paremmin pääministerin ilmoitusta kuin tiedonantoakaan eduskuntaan sen sijaan pääministeri on sanonut että oppositiolla on omat työkalunsa asian saattamiseksi eduskunnan käsittelyyn demokratian kannalta on erittäin vakavaa jos ministeri antaa eduskunnan täysistunnolle tietoisesti väärää tietoa jos lainvalmistelun oikeellisuuteen avoimuuteen ja hyvän hallinnon periaatteisiin ei voi luottaa jos asiantuntijoita ei kuulla tai jos asiantuntijoiden lausuntoja valikoidaan tukemaan omia poliittisia tarkoitusperiä

on ehdottomasti selvitettävä eduskunnalle edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen millä tavalla hallitus jatkossa huolehtii siitä että eduskunta saa oikeaa ja tasapuolista tietoa lainvalmistelusta ja siitä annetuista lausunnoista millaisilla toimilla hallitus aikoo jatkossa varmistaa lainsäädännön valmisteluprosessin asianmukaisuuden avoimuuden ja puolueettomuuden sekä tiedotusvälineiden tasapuolisen tiedonsaannin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö yksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelun aloittaa sivistysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja puumala olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies valiokunnan mietinnöstä hallituksen esityksessä kahdeksankymmentä on siis kysymys siitä että varhaiskasvatuslakia sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia muutetaan siten että jokaisella lapsella olisi jatkossa subjektiivinen oikeus saada varhaiskasvatusta kaksikymmentä tuntia viikossa nykyisen neljänkymmenen tunnin sijaan tämä tarkoittaa sitä että niiden perheiden lapsilla joissa toinen tai molemmat vanhemmista ovat kotona vanhempain tai hoitovapaalla tai työttömänä jatkossa oikeus osa aikaiseen varhaiskasvatukseen lapsella on kuitenkin oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka päätoimisesti opiskelevat toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä lapsella olisi lisäksi oikeus tarpeen mukaan kaksikymmentä tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman osa aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ehdotetun lain mukaan varhaiskasvatus olisi aina järjestettävä nykyisen laajuisena jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden vuoksi tai se on muuten lapsen edun mukaista varhaiskasvatusoikeuden arvioidaan muuttuvan kokopäiväisestä osa aikaiseksi kuudella pilkku seitsemällä prosentilla lapsista nyt tehtävä muutos liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin vähentää kuntien tehtäviä ja normeja sekä saada aikaan julkisen talouden säästöjä puhemies perustuslakivaliokunta on antanut oman lausuntonsa tästä hallituksen esityksestä lausunnossa kiinnitetään huomiota kolmeen perustuslain kannalta olennaiseen asiaan sivistysvaliokunta on on ottanut nämä omassa mietinnössään huomioon ensin tärkeä huomio lasten oikeus sosiaaliturvaan ja yhdenvertaisuuteen tämä toteutuu kun jokaiselle lapselle taataan oikeus kokopäiväiseen hoitoon kun lapsen etu sitä vaatii tätä valiokunta mietinnössään korostaa toinen asetuksenantovaltuus perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen että varhaiskasvatuslaki sisältää lukuisia asetuksenantovaltuuksia joista osa ei täytä valiokunnan asetuksenantovaltuuksille asettamia edellytyksiä perustuslakivaliokunta pitääkin välttämättömänä että sivistysvaliokunta ottaa mietintöönsä lausuman jossa valtioneuvosto velvoitetaan tekemään varhaiskasvatuslain asetuksenantovaltuuksia koskeva kokonaistarkastelu ja juuri näin sivistysvaliokunta toimii mietintöön sisältyy lausuma asetuksenantovaltuuksia koskeva kokonaistarkastelu on tehtävä ja sen yhteydessä harkitaan myös päiväkodissa ja perhepäivähoidossa hoito ja kasvatustehtävissä olevan henkilöstön sekä lasten välisen henkilöstömitoituksen kirjaamista lakiin kolmas perustuslakivaliokunnan huomio liittyi yksityisyydensuojaan nimittäin hallituksen esityksessä säädetään kansaneläkelaitoksen oikeudesta ilmoittaa kunnalle salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta tietoonsa saamansa lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen mahdollisesti vaikuttavat seikat perustuslakivaliokunnan mukaan ehdotuksessa tarkoitetut kansaneläkelaitoksella olevat tiedot ovat salassa pidettäviä ja osin arkaluonteisia henkilötietoja tämän vuoksi sivistysvaliokunta esittää lakiehdotuksen kahdennenkymmenennenneljännen pykälän kolmas momenttia muutettavaksi siten että tietojensaantioikeus kytketään välttämättömyysvaateeseen tämänkaltainen muutos oli perustuslakivaliokunnan mukaan edellytyksenä sille että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä puhemies muutamia sivistysvaliokunnan omia huomioita pyrin tiivistämään ne kolmeen kohtaan ensinnä uudistuksen toteutuminen ja sivistysvaliokunta kantaa huolta uudistuksen mahdollisista vaikutuksista niihin lapsiin joiden perhetilanne on taloudellisista tai terveyteen liittyvistä syistä johtuen lapsen kehityksen ja terveyden kannalta haitallinen tältä osin vaikutusten arviointiin suunnattu kritiikki on ollut asiantuntijakuulemisissa laajaa ja myös monin paikoin perusteltua mietinnössä onkin tähän asiaan liittyvä lausunto jossa edellytetään että valtioneuvosto laatii kokonaisarvioinnin eri uudistusten aiheuttamista vaikutuksista sekä lapsiin että perheiden ja sukupuolten väliseen tasa arvoon ja että tämä arviointi huomioidaan varhaiskasvatuslain uudistuksessa

mahdollisia kannusteita varhaiskasvatukseen osallistumisen lisäämiseksi puhemies loppuun tulevaisuuden ja uudistuksen onnistumisen kannalta olennainen kysymys on miten tuo minimissään kaksikymmentä tuntia varhaiskasvatusta käytetään tähän myös valiokunta kiinnitti keskeisesti huomiota päiväkodeissa tuo kaksikymmentä tuntia varhaiskasvatusta on monien asiantuntija arvioiden mukaan sinänsä hyvin toteutettuna riittävä määrä varhaiskasvatuslain tavoitteiden saavuttamiseksi tärkeää on kuitenkin käyttää nämä tunnit lapsen kannalta järkevällä tavalla hyödyksi valiokunnan on voimakkaasti korostettu säännöllisen päivittäisen ja koko viikon kestävän varhaiskasvatuksen suotuisaa merkitystä lapsen kehityskaarelle jatkumona varhaiskasvatuksesta aina aikuiskoulutukseen asti valiokunnan mielestä jatkossa on selkeytettävä varhaiskasvatuksen käsitettä ja laadittava sille selkeät sisällöt ja tavoitteet eri toimintamuodoissa sivistysvaliokunta pitääkin lapsen edun kannalta parhaina niitä ratkaisuja jotka tarjoavat lapselle varhaiskasvatusta säännönmukaisesti viitenä päivänä viikossa sivistysvaliokunta katsoo että näiden varhaiskasvatuksen kehittämistä ja lapsen edun ensisijaisuutta korostavien huomioiden ja muutosten jälkeen hallituksen esitystä voidaan viedä järkevällä tavalla eteenpäin vaikka subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta rajataan taataan jatkossakin jokaiselle lapselle mahdollisuus laadukkaaseen ja kasvua tukevaan varhaiskasvatukseen mietintö sisältää hylkäysesityksen sisältävän

arvoisa puhemies

nyt tiedetään että osa kuntia ei tule rajausta toteuttamaan ja osassa kuntia oikeutta rajataan hyvinkin tiukasti näin ollen yhdenvertaisuus eri kunnissa asuvien lasten ja perheiden välillä vaarantuu varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen suurentaa päiväkotien ryhmäkokoja kun vain osan päivästä paikalla olevien lasten määrä kasvaa sillä osa aikaisen ryhmäkoot ovat suuremmat yksi hoitaja kolmeatoista lasta kohden kun kokoaikaisessa yhtä hoitajaa kohden on vain kahdeksan lasta lasten oikeuksien hyvin kyseenalaista että lapsen ryhmän suuruus vaihtelee sen mukaan minkä pituisen ajan lapsi päiväkodissa viettää osapäiväryhmässä siis jopa kolmekymmentäyhdeksän lasta ja muissa kaksikymmentäneljä eriarvoisuus kasvaa hallitus tavoittelee esityksellään säästöjä jos varhaiskasvatusoikeuden rajaus toteutetaan niin että tarve laajempaan kuin kahdenkymmenen tunnin varhaiskasvatukseen perustuu lähinnä lapsen vanhempien ilmoitukseen kuten hallituksen esityksessä epäsuorasti todetaan on nyt esitetty varhaiskasvatusoikeuden rajaus turha eikä hallituksen toivomia säästöjäkään synny

merkittävästi byrokratiaa ja viranomaisharkintaa kunnissa eikä siksi tuota haetun suuruisia kustannussäästöjä toisaalta korjaavat kustannukset voivat myöhempinä vuosina olla suuria niin kuin yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen huomasimme arvoisa puhemies lakiesitys heikentää myös lapsen vertaissuhteita ja mahdollisuuksia vastata lapsen yksilöllisiin tuen tarpeisiin se kuinka suuret varhaiskasvatuksen myönteiset vaikutukset ovat riippuu erityisesti siitä kuinka usein ja kuinka monta tuntia lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen kuinka säännöllistä ja jatkuvaa lapsen osallisuus on kuinka pysyviä ihmissuhteita lapsi solmii sekä kuinka hyvin toiminta vastaa lapsen tarpeita osapäivähoito johtaa ryhmien vaihtumiseen ja osaviikkoinen hoito tarkoittaa ettei enää ole mahdollista turvata varhaiskasvatuksen pysyvyyttä ja säännöllisyyttä esitys uhkaa heikentää myös lapsen osallisuutta ryhmässä epäsäännöllinen muutamana päivänä viikossa tapahtuva toiminta johtaa siihen että lapsi ei koe olevansa osallinen altistua ulkopuolisuuden kokemukselle syrjäytymiselle ja kiusaamiselle jatkuvat muutokset lapsiryhmissä altistavat myös stressille ja vaikuttavat lasten välisiin pysyviin kaverisuhteisiin se on myös pedagogisesti huono ratkaisu thln lastenpsykiatri jukka mäkelä kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen että ehdotus tulee vähentämään suomalaislasten sosioemotionaalista hyvinvointia ja käynnistämään syrjään joutumisen kierteen useille lapsille uuden lain myötä lapsen sosioemotionaaliselle kehitykselle keskeiset lapsiryhmät muuttuvat epävakaammiksi osa aikaisten lasten määrä ryhmissä kasvaa ja osa ryhmistä muodostuu erityisesti näistä lapsista molemmissa tilanteissa lapsiryhmät muodostuvat vaihtuviksi lasten tullessa ja lähtiessä satunnaisina aikoina tämä kasvattaa lapsen arjen sosiaalisten suhteiden lukumäärää mikä kuormittaa lapsen kehittyvää yhteisöllisyyden hallintaa joidenkin valiokunnan saamien asiantuntijalausuntojen mukaan kahdenkymmenen viikkotunnin mittainen varhaiskasvatus voi hyvin toteutettuna olla riittävä määrä varhaiskasvatuslain tavoitteiden saavuttamiseksi lapsen edun näkökulmasta olisi silloin parempi jos tuntia varhaiskasvatusta järjestettäisiin lähtökohtaisesti useampana päivänä viikossa näin varhaiskasvatus voisi toteutua tavalla joka vastaa lain tavoitteita osaviikkoista varhaiskasvatusta tulisi käyttää vain poikkeustapauksissa koska sillä ei saavuteta lapsen kasvulle kehitykselle ja oppimiselle asetettuja tavoitteita valiokuntakäsittelyssä sdpn valiokuntaryhmä ehdotti lakiin tämän ajatuksen sisältävää pykälämuutosta mutta ikävä kyllä se ei toteutunut

kolmevuotiaille koska päivähoidon maksuilla katetaan vain kaksitoista viiva viisitoista prosenttia kustannuksia voitaisiin nämä periä maksullisesta iltapäivähoidosta johon suurin osa edelleen osallistuisi samalla varhaiskasvatusta olisi mahdollista kehittää sisällöllisesti osaksi koulutusjärjestelmäämme arvoisa puhemies laadukas varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä nyt esitetty muutos lisää lasten keskinäistä eriarvoisuutta ja kärsijöinä ovat erityisesti tukea tarvitsevat heikommassa asemassa olevat lapset kuten työttömien vanhempien ja maahanmuuttajataustaisten vanhempien lapset

nämä ovat suomessa merkittävimpiä lasten tervettä kehitystä vaarantavia tekijöitä asiantuntijoiden mukaan vaikka kokopäivähoitoa on jatkossakin mahdollista saada perustellusta syystä nostaa se kuitenkin kynnystä hakea kokopäivähoitoa niiden perheiden kohdalla jotka siitä eniten hyötyisivät vanhemmat haluavat pärjätä itse ja pelkäävät leimatuksi tulemista vaikka olisivatkin tuen tarpeessa edellä olevan perusteella ehdotan että lakiehdotus hylätään

otetaan hetken päästä debattia käydään muutama puheenvuoro

ensin arvoisa puhemies nyt voi sanoa että yli yhdeksänkymmentä prosenttia asiantuntijoista on ollut kriittisiä ja kielteisiä tälle hallituksen esitykselle suoraan suoraan sanoen en muista pitkähkön poliittisen toimintani aikana tilannetta jossa hallituksen esitys on saanut näin rankan tuomion lapsiasiavaltuutettu totesi kuunnelkaa nyt kun lainaan lapsiasiavaltuutettua jonka tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista suomessa voitteko kuvitella en ole koskaan kuullut että joku asiantuntija toteaa näin että esitys on vaarallinen esitys on vaarallinen sanoi lapsi asiavaltuutettu kurttila valiokunnassa hän katsoo että nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys vie tilannetta selkeästi takaisin huonompaan suuntaan tarkoituksella otan tässä esille tällaisten asiantuntijatahojen näkemyksiä ja lausuntoja tiedän että me ja te kaikki arvostamme mannerheimin lastensuojeluliiton työtä eikö keskusliitto katsoo että esitys lapsen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta ei vastaa hallituksen lapsi ja perhepalvelumuutosohjelman tavoitteita myöhemmin täällä asiantuntijalausunnossa todetaan että liitto ei pidä esitystä nykyisen laajuisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta perusteltuna sillä se asettaa lapset eriarvoiseen asemaan riippuen lapsen vanhemman tai muun huoltajan ja työmarkkinatilanteesta uhkana on että perheissä joissa voimavarat ovat ovat vähäiset ja jaksaminen koetuksella laajennetun varhaiskasvatusoikeuden hakeminen jää tekemättä tässä se ydin on sanottu mannerheimin lastensuojeluliiton lausunnossa eli tämä hallituksen esitys varhaiskasvatukseen kohdistuvat leikkaukset ovat vahingollisia ja lyhytnäköisiä varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen kasvattajien määrän vähentäminen ja ryhmäkokojen suurentaminen ovat ristiriidassa peruspalvelujen ehkäisevän työn ja varhaisen tuen vahvistamisen tavoitteen kanssa

no mitä sanoo tasa arvovaltuutettu nämä asiantuntijatahot jotka nyt nostan esille katsovat siis tätä asiaa asiantuntijoina lasten elämän asiantuntijoina olisin voinut käydä täällä lävitse oajn opettajien ammattijärjestön lastentarhanopettajien erittäin kriittisiä lausuntoja mutta tiedän että monien teidän päässä kulkee sellainen ajatus että esimerkiksi nämä mainitsemani tahot ovat jollakin tavalla asianosaisina eivät siis riittävän objektiivisesti katso asioita itse en ole tätä mieltä olen tottunut arvostamaan mainitsemiani tahoja hyvinkin paljon mutta haluan ajatella näin että valistuneet kollegani antavat arvoa lastensuojelun keskusliiton mannerheimin lastensuojeluliiton ja lapsiasiavaltuutetun lausunnoille ja nyt lopuksi vielä mitä tasa arvovaltuutettu sanoo

kahdesta tulosuunnasta naisiin nuoriin äiteihinkin kovalla otteella koska se on vähentämässä lasten parissa työskentelevien henkilöiden asiantuntijoiden määrää ja kohdentuu myöskin monta kertaa ikävällä tavalla sitten nuoriin äiteihin jotka esimerkiksi työttöminä ja muitten ongelmien

arvoisa rouva puhemies

pystytään pystytään puuttumaan siihen ettei tule syrjäyttämisestä tulevia kerrannaisvaikutuksia arvoisa rouva puhemies tämä on esitys siitä että lasten varhaiskasvatusoikeutta rajataan vanhempien työmarkkina aseman perusteella haluan korostaa että lasten oikeutta ollaan rajaamassa nyt vanhempien työmarkkina aseman perusteella voiko itse asiassa enemmän pahemmin voimakkaammin jakaa tuoda lapsia luokkayhteiskuntaan kuin että heitä varhaisessa vaiheessa vanhempien työmarkkina aseman perusteella jaetaan tämä johtaa niin kuin tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa kuultiin asiantuntijoiden mukaan siihen että monet niistä lapsista jotka ehkä kaikkein eniten tarvitsisivat varhaiskasvatusta täysipäiväistä varhaiskasvatusta saattavat jäädä sen ulkopuolelle on hyvä huomata että jo nyt valtaosa lapsista joilla toinen vanhempi on kotona eivät ole kokoaikaisessa päivähoidossa vaan käyttävät nyt jo osa aikaista mahdollisuutta mutta tässä tässä halutaan rajata vanhempien vapautta tässä halutaan rajata vanhempien mahdollisuutta valita lapsensa kannalta paras ratkaisu muistan viime kaudella niitä puheita joissa kyyneleet silmissä

tehty kunnollisia vaikutusten arviointia tämän vaikutuksista vaikutuksista tasa arvoon naisten asemaan tässä ei ole kunnollisia arvioita siitä missä määrin tämä luo byrokratiaa kuntiin byrokratiaa ihmisille jotka joutuvat nykypäivän työmarkkinoille joissa joissa työpaikat ovat pätkittäisiä silppua osa aikaista ja joiden työmarkkina asema vaihtuu jatkuvasti tämä luo valtavan byrokratian
arvoisa rouva puhemies

yhtä aikaa hallitus pakkolaeilla on leikkaamassa erityisesti pieni ja keskituloisten naisvaltaisten alojen palkkoja nämä leikkaukset koskettavat erityisen rajusti lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia samaan aikaan hallitus on asetuksella kasvattamassa ryhmäkokoja ja nyt on lailla rajaamassa kokopäiväistä subjektiivista päivähoito oikeutta kysymykseni kuuluu kun nämä ovat korkeasti koulutettuja osaavia motivoituneita mutta pienipalkkaisia työntekijöitä mikä on hallituksen vastaus siihen siihen miten he jaksavat tehdä tätä yhteiskunnalle tärkeää työtä jatkossa

tampere riihimäki kotka hämeenlinna valkeakoski vain muutaman mainitakseni arvoisa rouva puheenjohtaja helsingin budjettineuvotteluissa sovittiin että helsinki säilyttää päivähoidon ryhmämitoituksen ja kaikkien lasten subjektiivisen oikeuden päivähoitoon vaikka laki varhaiskasvatuksesta muuttuisi näin tiedotettiin keskiviikkona ensimmäinen allekirjoittaja kokoomuksen valtuustoryhmä

oikeus päättää mitä päättävät ja kunnallisvaalit ovat sitä varten että kunnalliset päätökset ja niiden arvovalintojen pohjalta nyt käsillä oleva esitys ei pakota kuntia tekemään esityksen mukaan vaan ne päätökset tehdään kunnittain ja näin on hyvä varhaiskasvatusoikeus tulee jatkossakin olemaan jokaisella tärkeää on että pystymme kehittämään varhaiskasvatusta aivan oikeastikin varhaiskasvatusta kohti aikaisemman hoidon näkemyksen jälkeen mikä tässä nousee ennen kaikkea esille on se miten tärkeätä on että meillä on ammattitaitoinen henkilökunta meidän varhaiskasvatuksessa on erittäin hyvä asia että meillä myös tulee lisää ammattitaitoisia henkilöitä ja tätä puolta myöskin hallitus vahvistaa tulevien vuosien

hyvä esimerkki säästölaista jossa on kuitenkin kyetty ottamaan huomioon se että seuraukset eivät edustaja arhinmäen esimerkki helsingistä kertoo vain siitä että meillähän on kuntia joilla on varmastikin varaa pitää palvelut nykyisellä tasolla mutta emme pane niin kuin säkkiä päähämme että heikennämme vain kuntien taloutta antamatta niille mahdollisuutta sopeuttaa edellisen hallituksen kuntataloudesta leikattiin kaiketi tähän päivään verrattuna noin yksi pilkku viisi miljardia euroa ja lisättiin kuntien velvollisuuksia mutta ei lainkaan karsittu kuntien sellaisia tehtäviä että niillä olisi liikkumatilaa ratkaista miten ne tästä taloudestaan selviävät tämä hallitus antaa kunnille itselleen mahdollisuuden harkita miten säästöt tehdään ja tässä minun ymmärtääkseni kukaan niistä lapsista joita tämä kahdenkymmenen tunnin subjektiivinen päivähoito oikeus koskettaa ei joudu hoitoa vaille koska oikeastaan ehtonahan sille on se että heillä on vanhemmat tai toinen vanhemmista joka voi

edustaja vanhanen toi esille tämän säästövaikutuksen kuntataloudessa kaikki tutkimukset kuitenkin

miten tärkeää varhaiskasvatus on lapsille valiokunnassa kuulimme muun muassa lausunnon ruotsista joka nyt ei ole hirveän hyvin näissä pisa tutkimuksissa menestynyt että sieltä on löydetty selkeä tutkimustulos siitä että ne lapset jotka ovat osallistuneet varhaiskasvatukseen ovat menestyneet myöskin ruotsissa pisa tutkimuksissa selvästi paremmin

puhemies edustaja gustafsson on sinällään oikeassa siinä että varhaiskasvatus on tavattoman tärkeää ja on todella olemassa tutkimuksia siitä kuinka moninkertaisena se tuottaa itsensä takaisin mutta tässä keskustelussa yksi asia unohtuu aika usein sehän ei sinänsä vielä takaa mitään että lapsi viedään päivähoitoon jossa hoitajat tekevät hyvää tärkeää ja arvokasta työtä ja toki löytyy kaveriporukka ja ryhmä sehän ei vielä sinänsä tarkoita että tuo tuotos panos suhde on vaikkapa se että varhaiskasvatus seitsemän kertaisena tuottaa itsensä takaisin vaan asiantuntijat lähtevät siitä että sen pitää olla laadukasta varhaiskasvatusta ja sen vuoksi sen vuoksi äärimmäisen tärkeää on miten tuo kaksikymmentä tuntia käytetään siellä siellä päiväkodissa laadukkaan varhaiskasvatuksen aikaansaamiseksi tämä usein tuosta keskustelusta jää puuttumaan ja halusin sen sen vuoksi tuoda

rouva puhemies suomalainen varhaiskasvatus on erittäin laadukasta ja kun edustaja puumala sanoi että pitää huolehtia siitä että se on laadukasta että saadaan nämä tulokset niin kysymys kuuluu tälläkö se varhaiskasvatuksen laatu paranee että asetuksella kasvatetaan ryhmäkokoja ja toisaalta leikataan mahdollisuutta kaikilta osallistua

täällä edustaja niikko välihuusi lapsen etu on olla kotona onko se edustaja niikko joka päättää kaikkien suomen lasten kohdalta mikä on näiden lasten etu itse olisin sitä mieltä että parempi että perhe saa päättää nimittäin nythän tällä lakiesityksellä viedään perheeltä mahdollisuus voiko lapsi olla kokopäiväisesti vai puolipäiväisesti suurin osa päättää jo nyt jos toinen vanhemmista on kotona että lapsi on puolipäiväisenä arvoisa puhemies sdp oppositio on marssittanut asiantuntijat vakuuttaakseen hallituksen siitä että koti on kirosana ikään kuin vanhemmat eivät osaisi hoitaa lapsiaan kotonaan ilman että nämä ovat päivähoidossa neljäkymmentä tuntia viikossa oman kokemukseni mukaan jos lapsilta kysytään niin lapsihan haluaa ensisijaisesti olla kotona jos vanhemmat ovat kotona eikä se mikään tarkoituksenmukaisuus ole että heidät viedään neljäksikymmeneksi tunniksi päivähoitoon kyllä kaksikymmentä tuntia riittää varhaiskasvatusta lähtökohtaisesti ja tämä on hallituksen linja että ne jotka tarvitsevat sen neljäkymmentä sen myös saavat arvoisa puhemies ihmettelen myös tätä syyllistämistä ja tätä pelon luomista mikä jatkuvasti oppositiolla on linjana nimittäin täällä käytettiin näitä termejä että lapsi altistuu syrjäytymiselle ja kiusaamiselle jos hän ei saa olla neljäkymmentä tuntia varhaiskasvatuksessa

tämä hallituksen esitys on tyypillinen esimerkki tällaisesta kateuspopulismista jossa

on sellainen että hänet pitää viedä päivähoitoon vaikka vanhempi ei ole sillä hetkellä töissä niin se olisi asia minkä takia lasta pitäisi ruveta syrjimään se on täysin kohtuutonta

jotka tarvitsevat kotoutumiseenkin sitä että he voivat olla päivähoidossa yhdessä muiden kanssa rajataan että he ovatkin vain osan aikaa siellä eikö se ole osoittelevaa ja syrjivää ja osaavatko heidän vanhempansa hakea sen oikeuden lapsille jos se heille kuuluu

arvoisa puhemies jos otettaisiin ihan vain lapsen näkökulma ja myöskin se näkökulma että perheellä oikeasti ja aidosti on edelleen mahdollisuus tehdä valinta niin asiantuntijoiden mukaan jos ajatellaan pelkästään lapsen kannalta varhaiskasvatukselliset tavoitteet kyllä voidaan saavuttaa myös sillä parillakymmenellä tunnilla viikossa lapsi ei välttämättä tarvitse kahdeksaa tuntia päivässä jotta nämä varhaiskasvatuksen tavoitteet voivat toteutua ja mitä vikaa todellakin voin itsekin kysyä on siinä että myös kotona voidaan hyvin ja luotetaan siihen vanhemmuuteen tämä hallitus onkin halunnut tukea myöskin vanhemmuutta viemällä esimerkiksi kotiapua ja tukemalla kotielämää

puhemies

pahalta että te olette siis ensi vuonna tavoittelemassa kuuden pilkku kuuden miljoonan säästöjä minkä vuoksi

joka antoi kaikille lapsille subjektiivisen päivähoito oikeuden voidaan poistaa säästöjen nimissä minusta olisi reilumpaa hyvät hallituspuolueiden kansanedustajat että sanoisitte sitten että tällä tavalla pitää säästää mutta se että te selitätte että tämä on niiden lasten parhaaksi joiden subjektiivinen päivähoito oikeus leikataan ja rajataan on minusta kyllä väärin ja nyt kun valmistaudutte jo seuraavaan vastauspuheenvuoroon minä haluaisinkin tietää miksi valiokunta ei muuttanut sitten samalla kun tämän päätöksen teki tätä vanhaa kuollutta kirjainta laissa joka sallii sen että osapäivälapsia voi olla yhdessä osa aikaisessa ryhmässä kun suomessa yksi tällainen ryhmä tulee se tarkoittaa sitä että meillä on toisessa ryhmässä kokopäivälapsia kaksikymmentäneljä ja laki sallii kolmekymmentäyhdeksän lasta

kyllä täällä on selkeästi sanottu että tämä on säästölaki tämän tavoitteena on säästää säästää ja se tehdään tavalla joka ei kohtuuttomuuksiin johda kenenkään oikeutta varhaiskasvatukseen ei ei poisteta vaan haetaan haetaan ratkaisu joka antaa mahdollisuuden kokopäivähoitoon niille joiden perhetilanne on sellainen että se edellyttää edellyttää sitä te teitte edellinen hallitus kertaalleen päätöksen siitä että subjektiivista päivähoito oikeutta rajataan mutta te ette vieneet sitä loppuun ja mielelläni kuuntelen mikä se teidän mallinne mahtoi olla sen sijaan te vain

leikkasitte kunnilta rahat pois mutta ette antaneet kunnille mahdollisuutta sopeutua siihen rahan leikkaukseen

arvoisa puhemies kyllä tämä keskustelu on mennyt aika banaaliksi samoihin aikoihin kunnissa tehdään budjettipäätöksiä meillä espoossa viime viikolla päätettiin että ryhmäkokoja ei lähdetä kasvattamaan mutta subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoituksesta me teemme päätökset vasta ensi vuoden puolella ja me näimme sellaisenkin näytelmän espoon valtuustossa eilen että äänestettiin siitä voidaanko kuulla asiantuntijoita

tämä äänestystulos on perin kummallinen ottaen huomioon hallituspuolueiden puheet täällä kokoomuslaisista valtaosa ei halunnut että kuullaan asiantuntijoita keskustalaiset eivät halunneet kuulla asiantuntijoita yksi perussuomalainen ei halunnut kuulla asiantuntijoita jos me emme tässä asiassa viitsi kuunnella asiantuntijoita niin toteutuuko aidosti lapsen etu ja tämän päälle vielä se maksupolitiikka jota ei olla vielä

jotka aiheuttavat sen että yhdenkin lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei toteudu ovat järjettömiä tässä lakiesityksessä rajataan lasten oikeutta varhaiskasvatukseen mutta jokaisella lapsella on lähtökohtaisesti oikeus varhaiskasvatukseen ja asiantuntijat ovat kuulemisessa todenneet että myöskin tällä voidaan turvata se että että lapset saavat sen varhaiskasvatuksen jonka he tarvitsevat mutta vaikeusasteita tämä laki tuo ja ja haluan sanoa että hyvä oli että valiokunta teki sen lausuman jossa seurataan tämän lain vaikutuksia olennaista varhaiskasvatuksen laadulle on se että siellä on riittävästi lastentarhanopettajia ja heidän koulutustaan lisätään olennaista on että meillä on valtakunnalliset varhaiskasvatuksen tavoitteet ja työtä on tehtävä että ne toteutuvat jokaisen lapsen osalta aikuisten aika on aivan olennainen ja haluan tässä yhtyä niihin puhujiin jotka toteavat että on on järjetöntä että osapäivälapsilla on erilainen mitoitus kuin kokopäivälapsilla toivon että tämä

puhemies tuskin kukaan hallituspuolueenkaan kansanedustaja riemusta kiljuen tämän lakiesityksen äärellä on mutta samanaikaisesti on kuitenkin muistettava että myös tämän lain voimaan tultua meillä on edelleen korkeatasoinen laadukas varhaiskasvatus ja tärkeää on myös mihin edellinenkin puhuja viittasi että toimitaan niin kuin valiokunta edellyttää että uudistuksen vaikutuksista laaditaan kokonaisarviointi arvoisat kollegat aikoinaan hyväksyttiin subjektiivinen päivähoitolaki erityisesti niille joille se on välttämätöntä se neljäkymmentä tuntia turvataan

puhemies tästä osittaisesta rajaamisesta huolimatta kristillisdemokraateille on tärkeää se että jos lapsen etu niin vaatii kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteitten takia niin on mahdollisuus kuitenkin tähän nykyisen laajuiseen varhaiskasvatukseen olemme huolissamme lähinnä siitä millä tavalla tuo varhaiskasvatuksen laatu pystytään varmistamaan niin kuin täällä on kuultu

kolmella hoitajalla yhteensä voi olla kolmekymmentäyhdeksän lasta siinä ryhmässä siinä mielessä pidämme äärimmäisen tärkeinä näitä mietintöön sisältyviä lausumia meidän tulee nyt todellakin sitten seurata mitä nämä muutokset tulevat aiheuttamaan on hyvä että kunnissa on tehty myöskin toisenlaisia päätöksiä ja ja siinä mielessä pidän tärkeänä että tämä laatukysymys nousee tässä nyt erityisesti kärkeen

ja niin myös perussuomalaiset ja nyt on hyvä muistaa että yhtään niistä päätöksistä tämä hallitus ei peru yhtään niistä kuntiin kohdistuvista säästöistä tämä hallitus ei peru kyllä arvoisa puhemies kysymys mihin säästöihin tällä nyt tullaan pääsemään esimerkiksi omassa kaupungissani tehty arvio on murto osa siitä mitä hallitus itse laskee kun hallitus kunnilta ottaa ikään kuin nyt antaa mahdollisuuden sopeutua leikata kustannuksia niin ei tällä tulla esimerkiksi kuntaliiton arvion mukaan pääsemään niihin säästöihin eli todellisuudessa hallitus leikkaa kunnilta eli te jatkatte sitä politiikkaa jota viime kaudella kritisoitte ja se keskeisin ero edustaja vanhanen viime kauteen on se että te olette ottaneet nyt tähän rajaukseen mukaan työttömät ja se syy miksi siitä luovuttiin oli nimenomaan se että se säästövaikutus oli niin

arvoisa rouva puhemies ymmärrän että edustaja arhinmäki on mieltynyt kapina käsitteeseen mutta ei tässä mistään kuntien kapinasta ole kyse vaan kuntien itsehallinnosta minun mielestäni on erinomainen asia että jos kunnilla on sellaiset taloudelliset edellytykset että ne katsovat voivansa entiseen tapaan järjestää nämä varhaiskasvatusasiat niin siitä vaan minun mielestäni tuolla päiväkodeissa tehdään erittäin arvokasta työtä ja uskon että että se on lapsille hyvästä mutta kun täällä joka käänteessä korostetaan että tämä on lapsen oikeus niin minua vähän häiritsee tämmöinen ilmaisu lausunnossa koska ettehän te mitään stasia ole lähettämässä sinne kotiin missä vanhemmat haluavat itse hoitaa lapsensa siinä mielessä se ei ole lapsen oikeus se on näiden perheiden oikeus huomion kiinnitän vielä vanhan harrastukseni pohjalta siihen että olemme nyt säätämässä jälleen lakia jonka hallitus esitti perustuslain vastaisena ajatelkaa hallitus esitti perustuslain vastaista lakia koska kela olisi saanut antaa kuntien salassapitovelvollisille viranomaisille tiettyjä tietoja sitä kohtaa piti perustuslakivaliokunnan mukaan muuttaa kun se oli vastoin perustuslakia järjetöntä

arvoisa puhemies todellakin kunnat voivat nyt itse päättää sitten tästä hallituksen linjauksesta huolimatta subjektiivisesta päivähoito oikeudesta tulevaisuudessa riihimäellä päätettiin viime yönä säilyttää subjektiivinen päivähoito oikeus ennallaan samoin päivähoidon ja peruskoulujen ryhmäkoot säilyvät nykyisellään ja tämä on erinomainen asia puhemies olen todella huolissani siitä miten suomessa lapset joutuvat tämän hallituksen esityksen myötä hyvin eriarvoiseen asemaan riippuen siitä missä kunnassa he asuvat ja täytyy sanoa kun sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuulimme asiantuntijoita edustaja gustafssonin arvio siitä että yhdeksänkymmentä prosenttia asiantuntijoista vastusti tätä hallituksen esitystä tai piti sitä huonona että rohkenen väittää että se oli vielä suurempi prosenttiosuus yksikään asiantuntija valiokunnassa ei kannattanut tätä hallituksen esitystä

itse olisin taipuvainen ajattelemaan että tätä esitystä pitäisi tarkastella nimenomaan niiden perheiden näkökulmasta jotka ovat yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa jotka eniten tarvitsevat esimerkiksi sitä kokopäiväistä varhaiskasvatusta tämä ei ole debattia siitä onko kotihoito arvokkaampaa kuin varhaiskasvatus päivähoidossa tai jotain vastaavaa vaan siitä mitkä ovat ne riskit joita syntyy näiden heikoimmassa asemassa olevien perheiden kohdalla ja ne riskit joita mahdollisesti syntyy ovatko ne säästöt jotka jäävät hyvin pieniksi sen arvoisia tai mikä on se taho joka jollekin perheelle sanoo sen että te ette ole oikeutettuja kokopäiväisyyteen kuka ottaa sen vastuun ja arvioi tai kun me luomme tällaisen kynnyksen

arvoisa puhemies lienee vähän kulunut vanha sanonta että sitä tikulla silmään joka vanhoja muistelee mutta kyllä hieman kiinnitti huomiota että täällä esimerkiksi edustaja arhinmäki niin kovin painokkaasti puolustaa perheiden perheiden valinnanvapautta ja muistaakseni juuri teidän puolueenne oli yksi niistä jotka olivat aivan ehdoin tahdoin haluamassa pakkokiintiöidä kotihoidon tukea viime kaudella jolloin taas me puolustimme lapsiperheiden valinnanvapautta on ihan selvää että nyt ollaan tekemässä muutosta ja vielä selvempää ja erinomaista on se että valiokunnat jotka tätä ovat käsitelleet ovat painottaneet tämän lain seurantaa erityisesti siltä osalta millä kriteerein eri kunnissa päädytään siihen että lapset saavat kokopäiväisen hoidon minusta on nyt tärkeää että täältä salista lähtee myös se viesti että me emme ole rajaamassa oikeutta pois kokonaan yhä edelleen kaksikymmentä tuntia viikossa jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen minusta on ollut hyvä että täällä ovat nousseet esiin esimerkiksi maahanmuuttajaperheet on ensiarvoisen tärkeää että nyt kotoutuvat

arvoisa rouva puhemies edustaja saarikko aivan tarkoituksella nostin esille tämän keskustelun sen vuoksi että edustaja saarikko muun muassa muiden mukana kyyneleet silmissä puolusti sitä että perheillä pitää olla oikeus valita valita miten lasta hoidetaan ja nytten

lapsille taataan subjektiivinen päivähoito oikeus kokopäiväisenä tarkoittaisi sitä että lapsen olisi pakko olla neljäkymmentä tuntia viikossa päivähoidossa varhaiskasvatuksessa ei tarkoita se ei tarkoita myöskään sitä että tarvitsisi olla kaksikymmentä tuntia edelleen lapsi voi olla pois päivähoidosta mutta tämä antaa sen mahdollisuuden josta kaikki asiantuntijat ovat sanoneet että se on vain ja ainoastaan järkevää edelleen olen sitä mieltä että naisten tasa arvon kannalta ja naisten työmarkkinatilanteen kannalta olisi järkevää se että

puhemies mielestäni keskustelu tästä päivähoito oikeuden rajaamisesta rajaamisesta on erittäin kapeaa ja mustavalkoista ikävä kyllä tärkeästä asiasta voisi keskustella vähän laajemmin on eittämättä tärkeää että varhaiskasvatusta annetaan kaikille sitä tarvitseville lapsille mutta yhtä tärkeää on myös se että yhteiskunta havaitsee sen tosiasian että että osa pienistä lapsista aivan pienistä lapsista saa hyvän kasvatuksen ja ja turvallisuuden tunteen kun voi olla kotona vanhempansa kanssa siitä on myös erittäin paljon tutkimusta ja siitä on myös erittäin paljon asiantuntijalausuntoja mutta niitä ei oteta tässä keskustelussa huomioon koska tämä keskustelu on hyvin ideologista selvästi myös siltä puolelta ja korostan vielä kuinka moni teistä on käynyt päiväkodissa töissä ja katsonut miten isoissa lapsiryhmissä jo tällä hetkellä lapset ovat minä olen ollut monta vuotta töissä siellä ja kuinka moni teistä on kysynyt niiltä lapsilta haluatteko te olla pitkää päivää päiväkodissa vai haluatteko olla kotona minun poikani ei halunnut esimerkiksi iltapäivähoitoon hän halusi olla kotona koska se oli mahdollista yhteiskunnan pitää tukea tätä kotihoitoa

rouva puhemies kyllä tämä on surullista aikaa jota me elämme eivät ole varmasti kahden käden sormilla laskettavissa ne puheenvuorot joita eduskunnan salissa ollaan käytetty siitä minkälaisia virheitä on yhdeksänkymmentä luvulla tehty silloin ollaan säästetty lapsilta ollaan säästetty nuorilta ja sen jälkeen aika yksituumaisesti ollaan todettu että nämä ovat olleet niitä kaikista ikävimpiä ja kurjimpia säästöpäätöksiä mitä ollaan tässä yhteiskunnassa tehty ne ovat olleet kerta kaikkiaan huonoja säästöpäätöksiä koska ne kustannukset näistä päätöksistä ovat olleet niin inhimillisesti kuin taloudellisesti myöhemmin paljon suurempia edustaja vanhaselle haluaisin sanoa että

niin kunnat ovat kyllä todenneet esimerkiksi me olemme tampereella todenneet että nämä teidän esittämänne säästöpäätökset ovat niin järjettömiä että kunnat eivät halua niihin tarttua koska ne maksavat myöhemmin meille paljon enemmän kuin mitä näillä säästöillä tässä vaiheessa olisi

tässä salissa menee suloisesti sekaisin subjektiivinen päivähoitovelvollisuus ja oikeus kyse on nimenomaan oikeudesta eikä pakosta ja tämä unohtuu todella monta kertaa ja isoin pihvi tässä keskustelussa on nimenomaan se että tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen jatkaa sitä hallituksen linjaa että otetaan eniten pois niiltä joilla on kaikkein vähiten ja jotka tarvitsevat kaikkein apua tämä on se kaikkein isoin pihvi tässä asiassa

arvoisa puhemies varhaiskasvatuksen merkitystä ei varmasti kiistä yhtään kukaan tässä salissa ja itsekin pienen varhaiskasvatusikäisen tyttären äitinä voin vakuuttaa että otsa kurtussa tätä asiaa on valiokunnassakin käsitelty mutta tässä esityksessä turvataan jokaiselle lapselle varhaiskasvatusoikeus ja myös täysipäiväisenä silloin kun siihen on peruste ja nythän keskustelu pitäisikin olla mitkä nämä perusteet ja kriteerit ovat jolloin nimenomaan turvataan se kokopäiväinen hoito niille jotka sitä tarvitsevat erityisesti edustaja saarikko aivan oikein nosti esille tämän seurannan merkityksen ja vaikutusarvioinnin ja ja siihen haluankin kiinnittää huomiota itse ehdotin valiokunnassa lausumaa jossa edellytetään kokonaisarviointia näiden eri uudistusten vaikutuksista lapsiin perheisiin ja myöskin sukupuolten väliseen tasa arvoon ja sitä että tämä kokonaisarviointi pitäisi huomioida varhaiskasvatuslain uudistuksessa ja ilokseni tämä lausumaehdotus yksimielisesti hyväksyttiin valiokunnassa

minun mielestäni on syytä vielä kerran todeta että suomessa on tällä hetkellä olemassa varhaiskasvatusjärjestelmä joka perustuu perheiden valinnanvapauteen eli se perustuu ajatukseen siitä että perheet itse parhaiten osaavat arvioida mikä hoitomuoto ja aika on lapselle paras tämän rajauksen se tarkoittaa että julkinen valta tiettyjen perheiden kohdalla linjaa mikä hoitotapa ja aika ovat lapselle paras tämä osoittaa että valinnanvapaus ei kokoomukselle ole tärkeä periaate silloin kun puhutaan työttömien perheistä sitten kuten me kuulimme tässä edustaja vanhasen puheenvuorossa niin tässä on tosiaankin kyse ainoastaan säästöistä mutta myöskin nämä arviot säästöistä ovat saaneet erittäin voimakasta asiantuntijakritiikkiä hallituksen esityksessä koko tämä arvio perustuu yksitoista vuotta vanhaan selvitykseen tässä ei ole huomioitu mahdollisesti lastensuojelun puolella kasvavia menoja eikä tässä ole huomioitu sitä että kaikki kunnat eivät edes aio tätä muutosta toteuttaa mikä tulee lisäämään alueellista eriarvoisuutta onko tämä se kehitys minkä keskusta haluaa

kaikki säästöt ovat tietysti vaikeita toteuttaa mutta varsinkin kun kritiikki tulee puolueen edustajilta jotka eivät ole esittäneet mitään vaihtoehtoja säästöille vaan päinvastoin että velkaa otettaisiin lisää luotetaan siihen että kyseessä on vain suuremmanluonteinen kysyntälama joka menee ohi kunhan ei tehdä ei näin voida toimia nyt hallitus toimii vastuullisella tavalla se säästöjä ajaessaan ja toteuttaessaan antaa siihen myös käytännölliset mahdollisuudet ja niin kuin totesin tässä tapauksessa ei kohtuuttomuutta kuitenkaan tapahdu varhaiskasvatus säilyy subjektiivisena oikeutena kaksikymmentä tuntia osalla neljäkymmentä tuntia en oikein tässä keskustelussa sitä sävyä hyväksy että koetaan että monet niistä vanhemmista joille ei tule automaattisesti oikeutta neljäänkymmeneen tuntiin olisivat jotenkin huonompia vanhempia ja eivät pystyisi tätä kasvatusvelvollisuuttaan tekemään minusta tällaista syyllistämistä ei pidä tehdä

siihen että tämä keskustelu saattaa olla jotenkin ideologisesti värittynyttä mikä sitten on ideologista ja mikä ei ole ideologista ajattelen että ideologista on jokin sellainen kun me kieltäydymme katsomasta suomalaista yhteiskuntaa sellaisena kuin se suomalainen yhteiskunta on viittaan tällä juuri siihen että sen lisäksi että meillä on paljon hyviä perheitä joissa lasten on hyvä olla siellä kotona meillä on myös perheitä joissa lapsi ei kotona saa sitä tukea voi olla vanhemmilla mielenterveys ja päihdeongelmia sen tyyppisiä tilanteita joihin tarvitaan sitten yhteiskunnan tukea osaako mielenterveysongelmainen tai päihdeongelmainen itse lähteä sitä tukea vaatimaan ja hakemaan tämä on se kysymys osataanko lähteä hakemaan sitä mikä itselle kuuluu kun

puhemies haluaisin katson tätä eduskuntasalia että meistäkin on tullut aika viisaita vaikka emme ole aikanamme saaneet varhaiskasvatusta päiväkodissa eli haluaisin sanoa että varhaiskasvatus ja myös myöhempi kasvatus ennen kaikkea kuuluu vanhemmille aikuiselle mutta on hienoa että meillä on päiväkodit jotta siellä voivat olla lapset niin halutessaan kaksikymmentä tuntia tai perheolosuhteista riippuen pidemmän aikaa mutta jos katsotaan lapsen silmin niin täällä on puhuttu vain varhaiskasvatuksesta ja jos ajatellaan lasta niin hän haluaa leikkiä on se kotona tai päiväkodeissa leikkiä olla yhdessä ja sitten tehdä kaikkea mukavaa liikkua pelata ja näin

on ovat lapset kotona tai päiväkodeissa että meidän lapset kanssa ja tähän

tämä ideologinen

arvoisa rouva puhemies pidän myönteisenä sitä että varhaiskasvatuslakia kehitetään edelleen ja sen kakkosvaihe tulee suomessa lasten varhaiskasvatus on huippuluokkaa ja on arvokasta että jokaisella lapsella säilyy oikeus subjektiiviseen

puhemies täällä on paljon nyt perusteltu sitten hallituspuolueiden puolelta sitä että kaikille säilyy oikeus ja perheen tilanteen mukaan sitten voidaan toteuttaa varhaiskasvatus laajemmassa mittakaavassa mutta miten tämä niin kuin käytännössä menee kun ihminenhän voi yhden vuoden aikana olla sekä työssä käyvä että työtön opiskelija tai valitettavasti vaikkapa sairas niin muuttuuko tämä lapsen päivähoitoarki koko ajan näitten tilanteiden mukaan miten se päiväkodin henkilöstö pystyy siihen vastaamaan ja miten se lapsen etu voidaan siinä varmistaa pelkään että tämä on eriarvoistava tekijä kuten myös se tosiasia joka on todettu että kunnathan loppupelissä itse päättävät kuinka laajasti varhaiskasvatuksen järjestävät eli silloin meillä on se riski että meillä on lapsia eriarvoisessa asemassa eri puolilla suomea toisissa kunnissa on mahdollisuus tarjota kaikille laajassa mittakaavassa varhaiskasvatus toisissa paikoissa ei tämä on huolestuttavaa ja eriarvoistava kehitys on aito riski tässä esityksessä

mutta se takaa oikeuden varhaiskasvatukseen kahdeksikymmeneksi tunniksi ja takaa myös perheiden valinnanvapauden jatkossakin minusta on erittäin epämiellyttävää että täällä syyllistetään niitä vanhempia jotka hoitavat lapsia kotona

lapsen kannalta voi olla yhtä merkityksellistä saada olla sisarusten seurassa kun äiti on siellä toisten kanssa tai pienen vauvan kanssa oppia tuntemaan omaa siskoaan tai veljeään ei se välttämättä ole ole pois lapsen kehityksestä päinvastoin se voi olla ihan yhtä hyvä asia jokainen perhe voi jatkossakin tehdä valinnan ja siitä olen mielissäni

värderade fru talman edustaja katainen sanoi äsken että hallitus luottaa perheisiin vanhempiin niinhän sitä toivoisi mutta tämä esitys viittaa kyllä täysin päinvastaiseen hallitus ei luota vanhempiin eikä luota siihen että perheet itse pystyisivät tekemään tämän valinnan hallitus hallitus viisaudessaan tekee sen vanhempien puolesta ihan kuten edustaja andersson tuossa äsken hyvin hyvin sanoi hallitus päättää kuka saa päivähoitoa kuka ei kuka saa neljäkymmentä tuntia kuka kaksikymmentä tuntia ja samalla luodaan tarveharkintainen järjestelmä jossa lapset helposti stigmatisoidaan ovat ne työssä käyvien lapset ja sitten ne työttömien lapset ei tämä ole lasten etu edustaja niinistö nosti hyvin esille integroinnin ja miten tämä päivähoito on tärkeä osa integrointia varsinkin tässä tilanteessa missä ollaan missä maahanmuuttajien määrä on nopeasti kasvanut tämä tulisi ottaa huomioon edustaja saarikko puhui että hallitus ilmeisesti tämän tulee ottamaan ja se on hyvä asia koska koska näin maahanmuuttajille taataan mahdollisuus päivähoidon kautta opiskella molempia kotimaisia kieliä arvoisa rouva puhemies kyllä mielestäni täällä rankasti liioitellaan tämän rajauksen kielteisiä vaikutuksia ja samalla vähätellään lapsen oikeutta omiin ja tavallisten vanhempien kykyä antaa omalle lapselleen laadukasta varhaiskasvatusta jos vanhemmat ovat kotona ja jos he ovat kykeneviä hoitamaan lasta niin eikö lapselle tulisi ensisijaisesti turvata oikeus vanhempiin ja perheeseen ja vasta toissijaisesti päivähoitoon kysyn oletteko te oikeasti sitä mieltä että esimerkiksi pienet lapset yksi kaksi kolme vuotiaat tarvitsevat kokopäiväistä ammatillista varhaiskasvatusta enemmän kuin oman vanhemman syliä ja muistutan että myös perustuslaissa painopiste on perheessä kun siellä sanotaan näin että julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu

tämä esitys todistaa kyllä sen huolen todeksi että taloudellinen taantuma tuo mukanaan myös henkistä taantumusta tämä esitys on mielestäni taantumuksellinen se heikentää tasa arvoa se vaikeuttaa naisten työmarkkinoille

se onko hallituksen tavoite ajaa naiset takaisin kotiin tämä myös heikentää lasten oikeuksia varhaiskasvatus on kaiken opinpolun perusta se luo pohjan kaikelle koulutukselle mitä asiantuntijat ovat toistuvasti korostaneet mutta teidän kovat korvanne eivät sitä kuule tämä esitys ei tee lapsista vain kahden vaan peräti kolmen kerroksen lapsia nimittäin ei vain vanhempien työmarkkina aseman perusteella erotella niitä jotka saavat varhaiskasvatusta vaan myös asuinpaikan perusteella koska esityksen seurauksena jotkut kunnat ovat nyt päättäneet että eivät heikennä

arvoisa puhemies tässä on viitattu moniin asiantuntijoihin ja sopimuksiin mutta yksi on täällä vielä lausumatta ykn lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti meidän tulee huolehtia sopimusvaltiona siitä että kunnioitamme huoltajan vastuuta oikeutta ja velvollisuutta lapsensa huoltamisessa ja kasvattamisessa tämä varhaiskasvatuksen kaksikymmentä tuntia on kyllä monen tutkimuksenkin mukaan aivan riittävä eräskin tutkimus sanoo että kolmen tunnin säännöllinen osallistuminen korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen tuo sen mitä siinä pienelle on tuotavissa ajan lisääminen ei merkittävästi lisää sitten hyötyä tämän laadukkaankaan varhaiskasvatuksen

liittyen tuohon mitä äskeinen puhuja sanoi tämä laki on ristiriidassa myös ykn lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa sillä tämä ei turvaa jokaiselle lapselle yhdenvertaista oikeutta tavoitteiden mukaiseen varhaiskasvatukseen koska lapset asetetaan eriarvoiseen asemaan heidän vanhempiensa työmarkkina aseman mukaan ja päinvastoin ykn lapsen oikeuksien komitea suositteli suomelle että varhaiskasvatuksen kattavuutta ja laatua pitäisi parantaa ja

kyllä hämmästelen tätä että täällä jatkuvasti kärjistetään ja liioitellaan asioita edustaja tuppurainen väitti täällä että tämä laki on taantumuksellinen ja ajaa naisia kotiin ei tässä mistään sellaisesta ole kyse kyllä tämä laki edelleen turvaa sen että jokainen joka tarvitsee varhaiskasvatusta saa sitä ja tämä myöskin turvaa sen että nekin joilla on vanhemmat kotona saavat sen kaksikymmentä tuntia viikossa laadukasta ja asiantuntevaa varhaiskasvatusta edustaja kantola totesi että on katsottava asioiden tilaa sellaisena kuin se on tähän vain lisäisin että kyllä myös tätä talouden tilaa tulee katsoa sellaisena kuin se on silmästä silmään ja tehdä rohkeasti niitä vaikeitakin päätöksiä jotka tässä ajassa ovat

rouva puhemies tosiaan jos katsottaisiin taloudellisia vaikutuksia niin silloin todettaisiin että että yhden euron panostus varhaiskasvatukseen tuottaa seitsemän euroa takaisin muun muassa tästä syystä asiantuntijat eivät kannata päivähoito oikeuden rajaamista me sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuulimme yli kahtakymmentä eri asiantuntijatahoa ja ja yksikään heistä ei kannattanut tätä hallituksen esitystä ei yksikään ja mitä tulee näihin naisten naisten oikeuksiin tai naisten työssäkäyntiin niin tokihan esitys joka rajoittaa nimenomaan silpputyötä tekevien mahdollisuutta saada lapselleen

ja kuten tiedätte varmaankin

nämä silpputyöt kasaantuvat nimenomaan naisille siitä syystä että perhekustannukset edelleen suomessa jaetaan epäoikeudenmukaisella tavalla ja kyllä tämä on nimenomaan lasten oikeuksien näkökulmasta surullinen laki tällähän parannetaan

asettaneet vastakkain päiväkodin ja kodin

tarvitsemaansa varhaiskasvatukseen kyse ei lasten oikeudesta vanhempiin tai muusta vaan lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen ja toisaalta tässä on ongelmana myös se mitä täällä on perusteltu että jos tätä kahdenkymmenen tunnin oikeutta ei pidetä

perheet joutuvat perustelemaan sen minkä takia

lapsi tarvitsee tämän kokopäiväisen päivähoidon sen lisäksi tämä ongelma tulee siitä että eri kunnat voivat eri kriteereillä määrittää sen millä perusteella lapsella on oikeus kokopäivähoitoon ja nyt kuten täällä on todettu meillä on kaupunkeja ja kuntia jotka ovat myös sanoneet että he eivät ota tätä lakia käyttöön elikkä koko meidän varhaiskasvatuksen kenttä lapsen oikeuksien näkökulmasta tulee eriarvoistavaksi ole oikein puhemies täällä on nimenomaan puhuttu tästä laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja tähän hallitus aikoo panostaa varhaiskasvatuksen puolella tätä pedagogista koulutusta tullaan lisäämään näille ammattilaisille merkittävällä tavalla tällä kaudella se mikä on olennaista on nimenomaan se että kaikilla on vähintään se tietty määrä asiantuntijoitten mukaan tämä kaksikymmentä tuntia on riittävä määrä ja kaikki he joilla on tarve tulevat saamaan jatkossa sitten laajemman määrän tuota varhaiskasvatusta

tehdä sentyyppistä lausumaa sinne että sen pitää olla tiettyinä päivinä tai tietty määrä vaan perheillä pitää olla se valinnanvapaus tässä asiassa jatkossakin ja se mikä on olennaista myös on se että vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu ja sen takia perheiden kotipalveluissa tullaan myös merkittävästi heitä auttamaan siinä kasvatustyössä kun niin paljon nuoret perheet ovat nyt yksinään tässä kasvatusvastuussa se on minusta olennaista tässä kysymyksessä

kuvaa hyvin tämän hallituksen eriskummallista asiantuntijavihamielisyyttä oppositio muka marssittaa asiantuntijoita aivan kuin se olisi asiantuntijoiden vika että hallitus tekee esityksiä joihin asioita työkseen tutkivat ihmiset ottavat kantaa tässä esityksessä on kaksi ongelmaa ensin jo esiin nostettu lasten epätasa arvo jatkossa tosiaan riippuu ihan kunnasta millaista hoitoa ja varhaiskasvatusta lapset saavat se siitä kokoomuksen saarnaamasta mahdollisuuksien tasa arvosta

rouva puhemies täällä korostetaan sitä että kun osa kunnista menettelee toisin kuin toiset kunnat niin siinä lapset joutuvat eriarvoiseen asemaan toisaalta kun keskustelemme kunnallisesta itsehallinnosta niin kaikki myös edustaja kasvi vihreistä ja muut korostavat miten on kunnallinen itsehallinto hyvät ystävät kunnallinen itsehallinto jos sitä kunnioitetaan johtaa siihen että tietyissä tilanteissa tietyissä kunnissa olevat saavat erilaisen palvelun ja kohtelun kuin toisissa kunnissa olevat sitten minua häiritsee tämä tietynlainen terminologinen epärehellisyys kun edustaja kiljunen esimerkiksi sanoi että jokaisen lapsen oikeus on tämä laadukas varhaiskasvatus niin eihän tämä ole totta niissä perheissä joissa vanhemmat pitävät lapsen kotona ja antavat siellä sen rakkauden ja kasvatuksen ei sillä lapsella ole oikeutta ei laadukkaaseen eikä vähemmän laadukkaaseen varhaiskasvatukseen minun mielestäni tässä keskustelussa voisi olla sen verran rehellisiä että tämä todettaisiin

puhemies minusta tässä on pohjimmiltaan erittäin tärkeästä asiasta kysymys hyvin laajasti ottaen tasa arvosta minkä mahdollisuuden me annamme meidän lapsillemme kasvaa tasa tasa arvoiseen yhteiskuntaan kaikille saada samat mahdollisuudet täällä on jo monta kertaa puhuttu siitä miten varhaiskasvatus on pohja myöhemmälle oppimiselle ja se miten koulumenestys sujuu on myöskin myöskin tae sitten muulle tasa arvolle täällä on puhuttu että että kaikilla lapsilla on mahdollisuus myöskin yli kahdenkymmenen tunnin varhaiskasvatukseen kun en ole ollut näissä valiokunnissa kuuntelemassa asiantuntijoita olen tässä nyt kuunnellut teitä hyvät hyvät kollegat minun on erittäin helppo yhtyä niihin näkemyksiin mitä täällä on sanottu että nimenomaan juuri ne perheet jotka kaikkein eniten tarvitsisivat tätä tätä tukea jättävät sen hakematta ei tässä ole kysymys siitä että se taataan kaikille

arvoisa puhemies kotihoito ja päivähoito eivät ole toistensa kilpailijoita tai vastakohtia kotihoito ja päivähoito ovat toisiaan täydentäviä tapoja kasvattaa tähän maahan kivoja kunnollisia kansalaisia mikäli hallitus tekee esityksen joka vaarantaa lasten ja perheiden mahdollisuuden valita kotihoito lupaan tiikerinä vastustaa myös tätä esitystä mutta siitähän tänään ei ole lainkaan kysymys kysymys on lasten ja perheiden oikeudesta päivähoitoon

oletus että he eivät pystyisi siihen jatkossa

arvoisa rouva puhemies ei ole mitään väärää siinä että hallitus katsoo että kotona olevien vanhempien on kannettava enemmän vastuuta lastensa hoidosta vai onko opposition mielestä kyse enemmän vanhempien mukavuudesta kuin lapsen oikeudesta vanhempiensa läsnäoloon huolenpitoon hellyyteen ja läheisyyteen lapsen ja vanhempien vuorovaikutus on tärkeää lapsen minäkuvan kehittymisessä vuorovaikutus kehittyy yhdessä tekemällä kokemalla ja olemalla lapsi tarvitsee vanhempiensa aikaa ja tunnetta siitä että vanhemmat iloitsevat ja nauttivat hänen kanssaan olemisesta vanhempien läsnäolo on tärkeää myös lapsen kiintymyssuhteen kehittymisessä äitinä ja isänä oleminen tulisi nähdä

etuoikeutena eikä elämää rajoittavana tekijänä

puhemies minun mielestäni täällä puhutaan nyt joko hyvinvoivista perheistä missä kaikki asiat sujuvat niin kuin pitää sitten puhutaan perheistä joissa tämä tarve kokopäivähoitoon on aivan ilmeistä mutta minä pelkään niitten perheitten puolesta jotka ovat rajatapauksia

päiväkodissa mutta jatkossa perhe joutuu perustelemaan sitä miksi me koemme että me tarvitsemme enemmän kuin kaksikymmentä tuntia ja tämä on se ongelma se ei enää tule automaattisesti

täällä esiin nousseista huolista tähän lainsäädäntöön liittyen esimerkiksi tästä työmarkkina aseman muutoksesta vanhemmilla jos nyt oikein olen tulkinnut niin tämä laki kuitenkin mahdollistaa sen että että työelämäaseman muuttuessa eli

työttömyyden koittaessa lapsella on mahdollisuus vielä parin kuukauden ajan olla kokopäiväisessä hoidossa ja tutkimusten mukaan suurin osa löytää ikään kuin uuden työn sinä aikana tämä on tietenkin ongelma ja varmasti voidaan katsoa tapauskohtaisesti mutta ei pidä liioitella tämänkään vaikutuksia sitten

jaan saman ajatuksen kuin edustaja saarikko tästä että parhaimmillaan päiväkodeissa tästä eteenpäin saadaan herkemmin avattua keskusteluita myös vaikeista ja kipeistä asioista en myöskään pidä siitä että määrittelemme niin että ne jotka saavat neljäkymmentä tuntia varhaiskasvatusta tulevat menestymään paremmin elämässään emme voi leimata ihmisiä jotka käyttävät pienempää määrää päivähoito oikeutta eivät he kaikki ole työttömiä mielenterveysongelmaisia ja sitä paitsi ei kai voida ajatella että työtön vanhempi on opposition mielestä huonompi vanhempi

arvoisa puhemies ei tietenkään kysymys ole siitä että työmarkkina aseman perusteella joku olisi hyvä tai huono vanhempi mutta on selvä tosiasia että työttömässä perheessä on monta huolta esimerkiksi taloudellista huolta kannetaan murhetta siitä mistä työtä löydetään vanhempien energiaa kuluu paljon sellaisiin asioihin mihin taas työelämässä ei kulu

sitä on kotona mutta se se mitä tehdään päiväkodissa miten lapset esimerkiksi toisten lasten kanssa oppivat sosiaalisuutta on erittäin tärkeää lapselle ja sitä ei pidä

arvoisa puhemies ihmettelen että hallitus vie härkäpäisesti eteenpäin lapsen kannalta huonoa esitystä jonka erittäin monet asiantuntijat ovat lytänneet kysehän ei ole siitä hoidetaanko lasta kotona vai päivähoidossa kumpikin on aivan yhtä arvokasta mutta nyt hallitus vie perheiltä oikeuden valita erityisen huolissani olen niitten lasten kannalta joiden perheessä on uupumusta tai mielenterveysongelmia tai jotakin muuta hälyttävää niin että lapsi olisi lastensuojelusyistä

kuitenkaan välttämättä halua hakea tai jaksa hakea tätä mahdollisuutta kokopäiväiseen hoitoon puhumattakaan siitä että hallituspuolueiden jäsenet nyt iloitsevat siitä että kunnat voivat nyt näin säästää lapsista ja että kunnat voivat tehdä sen päätöksen että leikkaavat

minä hämmästelen suuresti tätä keskustelua varsinkin siltä osin mitä puhutaan lastensuojelusta tai sossusta sosiaalitoimiston toimista ja lastensuojelun toimista miksi lastensuojelun päälle heitetään varjoa aivan kuin se olisi huono asia aivan kuin se olisi hävettävä asia se on lapsen oikeus se on lapsen etu ja lastensuojelu toimii tässä maassa ainakin joissakin kunnissa hyvin ja

ja vielä ja vielä siten että jos sitä tarvitaan silloinkin kun vanhemmat ovat kotona niin silloin sitä saadaan koskee myös maahanmuuttajalapsia mutta tämä on osaltaan myöskin säästölaki se on totta vuonna kaksituhattaseitsemän tähän maahan luotiin

aika pitkän aikaa sitten edustaja vanhanen kysyi miksi tämä laki kaatui viime hallituskaudella jostakin syystä satun tietämään nämä vaiheet varsin tarkasti ja totean että se kaatui sen takia että joissa ei ollut työttömien lapsia mukana ei tullut ja kun niitä säästöjä ei tullut niin eihän hallitus voinut viedä tullut säästöjä josta syystä tästä luovuttiin nyt minä ihmettelen tätä uutta hallitusta teillähän on aivan samat virkamiehet käytössä ja sitä varten minä ihmettelen miksi kukaan ei ole kertonut teille että suomen kunnilta kysyttiin kolmeltakymmeneltä kunnalta kysyttiin aikovatko he ottaa käyttöön osapäivälasten mitoituksen joka on tällä hetkellä kuollut kirjain eli yksi kautta kolmetoista mitoitus ei ole suomessa käytössä reilussa kaavassa siellä kerrottiin että kyllä me otamme tämän käyttöön josta syystä meille syntyisi kahdenlaisia ryhmiä kolmenkymmenenyhdeksän lapsen osa aikaryhmiä joiden subjektiivinen päivähoito oikeus on leikattu ja sitten näitä normaaleja ryhmiä sen

arvoisa puhemies tässä nousee esille myöskin naisten työmarkkina asema täytyy muistuttaa ihan siitä että tämä hallitus vihdoin viimein pystyi tekemään päätöksen siitä että vanhemmuuden kustannuksia tasataan nyt sillä euron kertakorvauksella tätäkin ongelmaa pitkään pyöriteltiin mutta nyt saatiin onneksi jotakin aikaankin on aivan selvä asia että tähän käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy kiusaus tulkita sitä erittäin kriittisesti ja että niin löydetään jos jonkinlaista porsaanreikää olen samaa mieltä myös siitä että nämä arviot täytyy aika joustavina kuitenkin sitten toteuttaa esimerkiksi jos puhutaan työssä käyvistä vanhemmista tai naisyrittäjistä tai vaikkapa isä on yrittäjänä ilman muuta näihin sitten haetaan jonkinlaisia muita ratkaisuja on turha antaa uloskaanpäin sellaista kuvaa että tässä nyt ollaan kokonaan viemässä lapsilta hoito oikeutta ja pakotetaan naiset kotiin älkää antako tämmöistä väärää viestiä perheille

puhemies älkää tekään siellä puolella salia antako ymmärtää että tällä puolella halutaan viedä lapselta oikeus olla kotona sitä ei kukaan ole todellakaan tekemässä mutta huoli on iso siitä että lapset ovat nyt hyvin eriarvoisessa asemassa kuntien välisen rajan toisella puolella saattaa asua lapsi joka saa pienemmän päivähoitoryhmän ja päivähoito oikeutta ei ole rajattu ja toisella puolella kunnan rajaa on suurempi päiväkotiryhmä ja siellä on rajoitettu myöskin tätä subjektiivista päivähoito oikeutta mitä tämä tarkoittaa sitten köyhien kuntien kannalta köyhät kunnat jotka tekevät näitä säästöjä edustaja zyskowicz kuunnelkaa älkää aina höpöttäkö päälle mitä tämä tarkoittaa niille köyhille kunnille lapsiperheet muuttavat pois näistä köyhistä kunnista joissa jo nykyisellään demografinen asetelma on hankala eli nyt sysätään niitä työssä käyviä vanhempia joilla on lapsia muuttamaan kuntiin joissa on paremmat päivähoitopalvelut

arvoisa puhemies edustaja kasvi mainitsi että hallitus kuuntelee kriittisesti asiantuntijoita mutta kyllähän se on totta että pitää kriittisesti kuullakin jos kerran täällä esitetyt väitteet ovat totta olette esittäneet että asiantuntijoiden mukaan tämä hallituksen esitys on vaarallinen se altistaa syrjäytymiselle leimaa vanhempia leimaa lapsia ja niin edespäin ei tämä enää ole asiantuntijuutta vaan tämä turhien pelkojen luomista koska hallitus ei poista oikeutta varhaiskasvatukseen mutta mennään tuohon historiaan minun ikäluokassani kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvun taitteessa ei ainakaan joensuussa ollut järjestäytynyttä päivähoitoa vaan äitini kävi töissä vuoroin siskonsa kanssa ja he vuoroin hoitivat lapsia ei päivähoitojärjestelmää luotu alkujaan ja kotona olevia vanhempia varten vaan naisia varten jotta he täytyy muistaa ja nyt kun me elämme taloudellisesti tiukkoja aikoja meidän täytyy pikkuhiljaa mennä takaisinpäin siihen että meidänhän täytyy antaa vanhemmille mahdollisuus hoitaa lapsiaan kotona jos siihen on mahdollisuus mutta silti antaa lapsille oikeus

siihen on oppositiossa jo totuttu että hallituksen puolelta asiantuntijalausuntoja ei kauhean vakavasti kuunnella eikä niitä lueta mutta edustaja niikko puhui asiantuntijalausunnoista aikaisemmin jo hölynpölynä hölynpölynä asiantuntijalausunnoista ja jatkuvasti korostetaan sitä että koti ja päivähoito oikeus on sekä että kun hallituspuolelta maalataan kuvaa että se on joko tai nimenomaan edustaja zyskowicz toivon että kuuntelette seuraavan lausahduksen ajatus on se että ketään ei pakoteta viemään

päivähoito oikeudesta ei velvollisuudesta tarjotaan mahdollisuus ketään ei pakoteta sinne toivon että nämä perusasiat hallituspuolueet ovat julistaneet byrokratian purkutalkoot niin

tekevät päätöksiä jotka vain lisäävät byrokratiaa ja siitä koituvia kustannuksia ja tämän takia päivähoito oikeuden rajaus helsingissä täällä on

rouva puhemies edustaja guzeninalle totean että kunnalliseen itsehallintoon todellakin sisältyy se että kuntien välillä on eroja ajatelkaa siinä rajan toisella puolella on ihan eri veroprosentti kuin siinä toisella edustaja aalto en ole väittänyt että pakotetaan olen halunnut keskusteluun sen verran rehellisyyttä että todettaisiin että tämä ei ole jokaisen lapsen oikeus toisin kuin täällä valiokunnan mietinnöissä ja muualla sanotaan tämä on näiden perheiden oikeus niillä on oikeus valita mutta ei sillä lapsella ole oikeus valita ja sitä on täällä turha todeta

ja varhaiskasvatuspalvelut ovat erinomaisia siellä on hyviä ammattilaisia tekemässä tärkeätä työtä enkä ole koskaan sitä väheksynyt mitä tulee näihin asiantuntijalausuntoihin niin edustaja gustafsson sanoi että hän ei ole ikinä kuullut näin yksimielistä asiantuntijatyrmäystä edustaja gustafsson käytitte saman puheenvuoron viime viikolla kun puhuttiin koulusäästöistä

puhemies olen sitä mieltä että työtön vanhempi on aivan yhtä hyvä vanhempi kuin työssä käyväkin työtön vanhempi on aivan yhtä hyvä arvioimaan mikä on hänen lapselleen paras tapa hoitomuoto ja hoitoaika kuin on työssäkäyvä vanhempikin te olette tämän lakiesityksen sitä mieltä että hän ei ole te te olette leimaamassa kotona olevia vanhempia te te olette viemässä työttömiltä vanhemmilta oikeuden itse valita ja päättää miten lastenhoitoa halutaan järjestää te te olette pakottamassa työttömiä vanhempia osoittamaan olevansa vanhemmuuden tuen tarpeessa kunnan työntekijöille jos he haluavat pitää lapsensa jatkossakin kokopäivähoidossa tästähän tässä on kyse sitten mitä tulee hallinnolliseen työhön ja normien purkamiseen niin minä todellakin toivon että tämä ei ole esimerkki siitä mitä keskustan normienpurkutalkoot tulevat tarkoittamaan tämä esitys siis lisää alueellista eriarvoisuutta mutta samalla lisää kuntatasolla tehtävää hallinnollista työtä normitusta ja tarveharkintaa

tästä keskustelusta selville niin se on se että hallituspuolueiden edustajat eivät hirveän paljon arvosta asiantuntijoita asiantuntijalausuntoja perusteellista valmistelua omassa lainsäädäntötyössänsä mikä on valtavan surullista koska tämän hinnan maksavat meidän lapsemme meidän nuoremme meidän tulevaisuutemme

ryhmäkoot ovat jo erittäin suuria kyllä ihmettelen suuresti näitä ajatuksia laadun parantamisesta kun tässä nimenomaan ollaan heikentämässä lasten oikeuksia ja ollaan myös kasvattamassa ryhmäkokoja mikä vaikeuttaa huomattavasti päiväkotien arkea

äidit ovat kotona ja varmaan pitäisi lauantait olla töissä ja ja työpäivien pidempiä mutta en usko että sentään kaikki tämän lain puolustajat ovat yhtä vanhoillisia ja samoilla tarkoitusperillä kuin edustaja niikko sen sijaan vähän

edustaja kalmarin ja edustaja räsäsen puheenvuorot kuulostavat enemmän siltä että syyllistetään niitä jotka haluavat että lapsi saa varhaiskasvatusta ja on päivähoidon piirissä tämä minusta on valtavan iso kysymys meidän lapsemme tarvitsevat myös varhaiskasvatusta

puhemies edustaja arhinmäki kyllä tarkoituksella tulkitsi väärin tämän minun kommenttini minä vain kuvasin sitä millä tavalla tämä päivähoitojärjestelmä on syntynyt että se on syntynyt tarpeeseen ja aikanaan tarve oli se että naiset pääsisivät myös työelämään kiinni siinä mielessä mitä tulee näihin asiantuntijalausuntoihin en minä ole näitä täysin tyrmännyt minä olen tyrmännyt opposition kommentit siltä osin kuin te perustelette asiantuntijuutta sillä että nämä hallituksen toimenpiteet ovat vaarallisia

olette käyttäneet samaa mieltä sitten asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi ryhmäkokojen suurentamisesta suurentamisesta se on minun mielestäni typeryyttä jos kunnat sille tielle lähtevät me emme ainakaan vantaalla lähde sille tielle että me rupeamme rupeamme kasvattamaan näitä ryhmäkokoja se ei olisi edes mahdollista koska meidän tilamme eivät anna myöten siihen asiaan ja suurella osalla kuntien

tilaa kasvattaa niitä

arvoisa puhemies tämä edustaja niikkon puheenvuoro oli kyllä erittäin paljastava mistä tässä on kysymys hän siis hallituspuolueen hallituspuolueen edustajana on hyväksynyt sen että hallitus kasvattaa ryhmäkokoja ja ja ottaa kunnilta rahat pois mutta sitten kotikunnassa sen jälkeen kun sosialidemokraatit tekivät aloitteen että ryhmäkokoja ei kasvateta niin siellä hän taas niitä vastustaa mutta siitä huolimatta kansanedustaja niikko kyllä vetää vantaaltakin rahat

tässä on nimenomaan se keskeinen ongelma myös tässä säästöesityksessä se on totta edustaja zyskowicz että kunnilla on itsehallintoa mutta kun katsoo nyt niitä kuntia joissa päätös on tehty että tätä rajausta ei tehdä niin siellä se arvio on perustunut nimenomaan siihen että saatavat säästöt ovat hyvin pieniä niihin haittoihin nähden jotka tulevat kysyn mikä viesti tämä on hallitukselle ja kun edustaja vanhanen täällä sanoi että puolueet jotka täällä ovat kritisoineet asiantuntijalausuntoihin perustuen eivät esitä vaihtoehtoa sdp on esittänyt vaihtoehdon ja esimerkiksi pienentämällä maatilatalouden kehittämisrahaston pääomitusta saataisiin hoidettua jo pelkästään ensi vuoden säästöt

minä arvoisa puhemies kannan huolta niistä lapsista joita on yhä enemmän kerrotaan vuoropäiväkodeista niistä lapsista jotka saavat olla tai joutuvat olemaan siellä vuoropäivähoidossa todella pitkiä päiviä ja mistä se johtuu se johtuu siitä edustaja alanko kahiluotokin tuossa sanoi se johtuu osittain siitä että monille yksinhuoltajille joilla ei ei ole oikein hyvää koulutusta taustallaan ei tarjota tänä päivänä todellakaan muuta kuin silpputöitä yötöitä iltatöitä pätkätöitä sunnuntaitöitä eli lasten päivät muodostuvat todella pitkiksi minä haluaisin nyt kysyä teiltä mikä on lapsen etu tässä tapauksessa eikö etu nyt olisi se että me ajattelisimme ja tulisimme vastaan todellakin näitä vanhempia että he voisivat pieniä lapsiaan hoitaa kotona esimerkiksi jos pitää tehdä monta silppua pätkää yötä viikonloppua ei se vanhemmuus eikä se lapsen etu kyllä siinäkään tapauksessa toteudu minun mielestäni tätä asiaa pitäisi ajatella paljon laajemmin ja katsoa ihan oikeasti

arvoisa rouva puhemies tällä esityksellä ei valitettavasti yhteiskunnasta taida poistua silpputyö eikä tällä esityksellä taida valitettavasti kenenkään vanhemman vanhemmuus sinänsä parantua ne lähtökohdat ovat aivan muita kuin tästä lakiesityksestä lähteviä mutta arvoisa puhemies tässä keskustelussa ei esille valitettavasti nouse oikeastaan lainkaan varhaiskasvatuksen henkilöstön näkökulma joka minusta myöskin on olennainen ja mitä tulee eri kuntiin niin nyt olisi hyvä kuulla myös se onko sivistysvaliokunta selvittänyt mitä tulee tapahtumaan vaikkapa niissä pienissä ja keskisuurissa kunnissa joissa merkittävä osa varhaiskasvatuksesta tapahtuu perhepäivähoidossa onko perhepäivähoitajalla osa ja kokopäiväisiä lapsia jatkossa vuorossa vai venytetäänkö ryhmäkokoa ja tai perhepäivähoitajan työaikaa ja miten tämä näkyy palkkauksessa yhden perhepäivähoitajan näkökulmasta tämä on kaiketi aika olennainen kysymys

rouva puhemies edustaja arhinmäelle en puhunut vanhempien syyllistämisestä vaan vanhempien vähättelystä sillä täällä on puhuttu monessa puheenvuorossa siitä miten vahingollista on se jos lapsella ei ole oikeutta neljäänkymmeneen tuntiin viikossa varhaiskasvatusta muistutan tässä nyt siitä että meillä perusopetuslain mukaan on ykkös

oikeus yhdeksääntoista viikkotuntiin viikossa miksi ihmeessä yksi vuotias tai kaksi vuotias tarvitsee neljäkymmentä tuntia varhaiskasvatusta jos seitsemän ja kahdeksan vuotiaat tarvitsevat yhdeksäntoista tuntia kasvatusta viikossa minä en ymmärrä tätä logiikkaa

ongelmatilanteissa tämänkin lain hyväksymisen jälkeen kaikilla on mahdollisuus saada myös se neljänkymmenen tunnin hoito viikossa saattaa jopa olla että tilanne sillä tavalla paranee että näiden perheiden tilanne on käytävä lävitse ja etsittävä minkälaista apua tarvitaan onko se paras apu se että lapsi saa kokoaikaisen varhaiskasvatuksen vai annetaanko kenties apua apua kotiin mutta

palauttaisin myös tämän varhaiskasvatuksen syntyhistorian sillä tavalla että eihän tämä kahdeksan tunnin tai neljänkymmenen tunnin tullut aikanaan varhaiskasvatuksen tarpeista käsin vaan se tuli työelämän tarpeista käsin ollaan tässä ollaan tässä rehellisiä ja aivan niin kuin äsken edustaja räsänen totesi sitten kun mennään ala asteelle aika putoaa noin noin kahteenkymmeneen tuntiin eli eli eiväthän nämä tuntimäärät ole mistään tieteestä tulleita vaan ne ovat tämän yhteiskunnan asettamia ja nyt tällä hetkellä säästöjen ja joustojen saamiseksi tätä joudutaan jonkin verran

arvoisa puhemies

ja perheiden tarpeita hyvin palveleva järjestelmä se on useissa tutkimuksissa todettu hyvin toimivaksi ja erittäin kannattavaksi sosiaaliseksi investoinniksi se mahdollistaa kokopäiväisen varhaiskasvatuksen kaikille perheille elämäntilanteiden muutoksista huolimatta tämän hyvin toimivan hyvin toimivan järjestelmän jatkokehittämisen ja parantamisen sijaan tätä järjestelmää lähdetään nyt rajaamaan ja huonontamaan subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen heikentää koko varhaiskasvatusjärjestelmää se rajaa vanhempien valinnanvapautta ja eriarvoistaa lapsia ja lapsiperheitä kasvavana riskinä on myös että eniten tukea tarvitsevat lapset jäävät ilman sitä ja ainoat perustelut esitykselle ovat säästöt jotka kaiken lisäksi arvioitu reippaasti yläkanttiin arvoisa puhemies lain rajaukset ja muutokset eriarvoistavat perheitä sekä asuinkunnan että palveluntuottajan perusteella jo tällä hetkellä on tiedossa että monet suuret kunnat eivät aio toteuttaa hallituksen esittämiä muutoksia ryhmäkokojen tai päivähoito oikeuden osalta linjausten myötä lapsiperheiden palveluiden alueelliset erot tulevat kasvamaan merkittävästi tämän lisäksi kuntien jatkossa tehtävä tarveharkinta sen suhteen mitkä perheet perheet saavat kokopäivähoitoa perheen sosiaalisten olosuhteiden perusteella lisää riskiä että eri puolilla maata sovelletaan erilaisia kriteereitä perheen tuen tarpeen arvioimiseksi rajaus asettaa myös yksityisissä ja julkisissa palveluissa olevat lapset eriarvoiseen asemaan toisiinsa nähden yksityiset palveluntuottajat voisivat jatkossa tarjota kokopäiväistä hoitoa kaikille perheille erillismaksua vastaan kun kunnallisella puolella tällaista mahdollisuutta käytännössä ei ole kuten tässä on monissa jo kuultu lähes kaikki asiantuntijat ovat tyrmänneet tämän esityksen erityistä huomiota on kiinnitetty siihen miten rajaus vaikuttaa erityistä tukea tarvitsevien perheiden asemaan suomessa on arvioitu että jopa kaksikymmentäviisi prosenttia alaikäisistä lapsista elää perheissä joissa vanhemmilla on hoitoa vaativa päihde tai mielenterveysongelma niissä perheissä joissa vanhempi on kotona mutta lapsi kokopäivähoidossa on tehdyissä selvityksissä ilmennyt että näiden lasten löytyy vahvoja perusteita lapsen kokopäivähoidon tarpeelle kuten vanhempien kielitaidottomuutta vanhempien mielenterveysongelmia työkyvyttömyyttä eläkettä vakavasti sairaiden sisarusten erityishoidon tarvetta sekä pätkätöitä

oikeuksien sopimus velvoittaa suhtautumisessa varhaiskasvatukseen tässä on kyse merkittävästä poliittisesta linjanmuutoksesta suomessa lapsen edun ja kasvatuksellisten näkökulmien sijaan etusija on annettu puhtaasti taloudellisille säästöille näistä syistä kannatan edustaja elorannan tekemää hylkäysesitystä

arvoisa puhemies koska debatissa aika perusteellisesti jo käsiteltiin tämän esityksen päällysrakenne ja se että että säästöjä tällä ei olla saavuttamassa minä keskityn nyt sellaisiin taustaoletuksiin joita tämä esitys ja myös siitä käyty keskustelu pitävät sisällään ja jotka minun mielestäni ovat keskeisiä ymmärtää ja sanoa auki jotta ymmärretään mikä tässä nyt menee niin pahasti pieleen tässähän ollaan nyt tekemässä esitystä joka omalta osaltaan vie suomalaista yhteiskuntaa ja sen hyvinvointirakenteita kohti semmoista vastikkeellisuuden mallia jossa jäykkyys ja byrokratia tulee kasvamaan entisestään eli kysymys on normitalkoista väärinpäin mennään juuri päinvastaiseen suuntaan alun perin ajateltiin kun tälle hallituskaudelle lähdettiin tämän takana on oletus säännöllisestä hitaiden muutosten perheestä joka on täyttä puppua tässä maailmassa jossa erityisesti pienten lasten vanhemmat työskentelevät yleensä prekaareissa olosuhteissa ja jossa perheen olosuhteet siten voivat vaihdella kuukausittain jopa viikoittain on hyvin tyypillistä että

hän sitä työtä voi ottaa vastaan koska ei mikään päivähoitojärjestelmä pysty sitä kokopäiväpaikkaa noin lyhyellä varoitusajalla sitten tarjoamaan tai jos pystyy niin se merkitsee niin isoja lisäkustannuksia ja nykyisen päivähoitojärjestelmän uudelleenorganisointia että se kyllä syö ne säästöt mitä tässä ehkä olisi jotenkuten saavutettavissa toinen oletus mikä tässä on takana on oletus päivähoidon kokopäiväisyydestä siitä että kaikki kokopäiväpaikoilla olevat lapset itse asiassa tällä hetkellä kävisivät sen neljäkymmentä tuntia tai ainakin tuntia viikossa siellä päiväkodissa näinhän ei suinkaan ole vaan vanhemmat käyttävät tätä neljääkymmentä tuntia hyväkseen siihen että se antaa pelivaraa perheen tilanteen ja lapsen oman kehityksen huomioimiseen hoitoaikojen pituudessa että jos lapsi tykkää kauheasti olla päiväkodissa tässä kuussa ja sillä on kovat touhut ja leikit käynnissä kavereiden kanssa niin silloin voi olla pidempääkin päivää mutta kun mummo tulee käymään ja on hoitaja kotona ja on mukava olla mummon kanssa niin sitten voidaan olla hyvinkin lyhyttä päivää tosiasiallisesti lähes kaikki vanhemmat jo nykyolosuhteissa vaikka heillä olisi kokopäiväpaikka silloin kun se on mahdollista pyrkivät varsin rationaalisiin ja kohtuullisiin hoitopäiviin erityisesti hyvin pienten lasten kohdalla ellei perheessä sitten ole jokin erityinen sellainen tekijä minkä vuoksi katsotaan että se neljäkymmentä tuntia tai lähes neljäkymmentä tuntia olisi tarpeen

vauva valvottaa yöt ja päivisin äiti haluaisi nukkua

kolmas oletus tämän uudistuksen taustalla joka ei pidä paikkaansa on oletus siitä että kun me vain pistämme hyviä tahtoja lakiin taikka jopa kun me pistämme ne valiokunnan mietintöihin niin tuostapa kunnat menevät ja toteuttavat ne meidän kauniit ajatukset ajatukset yhtään rutisematta näinhän ei tosimaailmassa tapahdu tosiasiassa meillä on jatkuvasti kuntia joilla on jonkinlaiset uhkasakot päällä sen takia että ne eivät noudata edes niitä velvoitteita jotka on lakiin kirjattu numeromääräisesti ja jotka ovat siten hyvin helposti valvottavissa

neljäs taustamyytti tämän esityksen takana on oletus latteäideistä kun nyt eduskunta on vaihtunut kaikki eivät ehkä muista tätä latteäiti käsitettä mutta viime kaudella käytiin kova keskustelu siitä että ne laiskat kotiäidit vain istuskelevat tuolla keskustan kahviloissa juomassa lattea lastenvaunujen kanssa

sohvalla makailua että aina välillä vaihdetaan tuttipullo lapsen suuhun ja eihän siinä mitään sen kummallisempaa ole ainakaan meillä kotona ei ollut semmoista aika monessa kodissa ei ole semmoista aika monessa kodissa lasten unirytmit ovat epäsäännöllisiä saattavat osua aivan eri aikoihin voi olla sairautta voi olla hässäkkää on korvatulehdusta on nuhaa on erityisiä ongelmia vilkkautta vaikka mitä sattuu koko ajan

ja vielä yksi myytti joka valitettavasti näkyy myös lain vastustajien keskuudessa ja jota minä erityisesti pahoittelen on myytti siitä että kaikille lapsille olisi olemassa jokin yhteinen paras näin ei ole lapset ovat yksilöitä ihan kuin me aikuisetkin ja meidän täällä olisi syytä kunnioittaa sitä

arvoisa puhemies kyllä politiikan puolella on havahduttu varsin myöhään varhaiskasvatuksen merkitykseen suomi erottuu oecd maiden vertailussa mielenkiintoisella tavalla muuten oli totta äskeisessäkin keskustelussa nimittäin pedagogiseen varhaiskasvatukseen osallistuminen oecd maiden vertailussa on suomessa keskimääräistä alhaisempaa kuin monilla verrokkimaillamme siis seitsemänkymmentäviisi prosenttia yli kolmevuotiaista lapsista osallistuu pedagogiseen varhaiskasvatukseen joten äskeiseen keskusteluun viitaten ei minusta ongelma ole se etteikö lapsella olisi mahdollisuutta olla kotona mutta onko hänellä oikeus olla varhaiskasvatuksessa siitä tänään keskustellaan arvoisa puhemies minusta esitti hyvin keskustan ryhmäpuheenjohtaja matti vanhanen joka nyt valitettavasti ei ole kuulemassa tätä pidempää vastausta miksi viime kaudella subjektiivinen päivähoito oikeus kaatui se kaatui siksi että sehän oli säästölaki ja jos säästölailla ei pystytäkään osoittamaan niitä säästöjä joita tavoitellaan niin silloin se ei tietenkään enää ole säästölaki silloin on kysymys ideologisesta poliittisesta arvovalinnasta sellaisesta lainsäädännöstä jota hallitus priorisoi oman ideologiansa pohjalta tärkeäksi ja silloin tuodaan tietysti lakiesitys siitä että halutaan juuri näin toimia mutta tänään meillä on käsittelyssä myös säästölaki ja meidän täytyy tänäänkin kysyä toteutuvatko nämä hallituksen esittämät säästöt

suomen kokoisessa valtakunnassa mahdollista se että ensinnäkin lapsia kohdellaan eri tavalla yhdenvertaisuus tarkoittaisi tietysti sitä että jokainen lapsi olisi samanarvoisessa asemassa sivistyksellisten oikeuksien suhteen toisin kuin äskeisessä keskustelussa joka päättyi myös matti vanhasen toteamukseen siitä että tämä vanha pohja subjektiiviselle päivähoito oikeudellehan tulee siitä että vanhemmilla oli tarve päästä töihin ja lapsen piti jossakin olla se aika nyt ei ole enää nykyaikaisessa varhaiskasvatuksessa kysymys siitä että tämä olisi vanhempien oikeus viime hallituskaudella tämä yli neljäkymmentä vuotta vanha

päivähoitolaki uudistettiin varhaiskasvatuslaiksi ja siinä otettiin tietoinen arvovalinta että kysymys on lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen nyt tämä lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on meillä täällä kysymyksessä kun keskustellaan subjektiivisesta päivähoito oikeudesta onko siis mahdollista että sivistyksellisiä oikeuksia rajoitetaan minusta oli mielenkiintoinen juttu että perustuslakivaliokunta otti tähän kannan ja olen ihmetellyt koko tämän keskustelun aikana miksi tästä niin vähän puhuttiin tässä salissa tämä on nyt mielenkiintoinen juttu hallitus puskee läpi säästölain jossa todella säästetään subjektiivisesta päivähoito oikeudesta ja kun perustuslakivaliokunta edellyttää että hallitus tuo nämä ryhmäkoot arvioitavaksi lainsäädännöllä eduskuntaan niin se tulee johtamaan siihen että todennäköistä on että ei ole mahdollista kohdella sivistyksellisten oikeuksien piirissä olevia lapsia niin eri tavalla että heillä on jopa puolet suuremmat ryhmät silloin kun on kysymys kysymys osa aikaisista lapsista näin ollen tämä säästölaki joka tänään viedään läpi säästölakina tulee myöhemmin osoittautumaan aivan turhaksi kuoreksi jossa ei tule säästöä mutta myöhemmin osoitetaan että nämä kovat kustannukset jonka vuoksi viime hallituskaudella tämä laki kaatui vyöryvät päälle ja sitten me toteamme että hienoa hallitus sai tämän ideologisen hankkeensa läpi koska näitä säästöjä ei voinut eduskunnassa arvioida samalla kertaa siitä minä olen todella pahoillani tämä osoittaa hallituksen huonoa valmistelua jos me olemme tilanteessa jossa aidosti ei voitu arvioida onko suomessa mahdollista että voidaan kohdella osa aikalapsina niin että kolmekymmentäyhdeksän lasta voi olla samassa osa aikaisessa ryhmässä tämän ideologisen valinnan teki tämä hallitus päättämällä että tähän ei oteta minkäänlaista muutosesitystä jolloin me olemme tilanteessa jossa lapsia tulee jatkossa olemaan sijasta osa aikaryhmässä joiden lapsilta on jo subjektiivinen päivähoito oikeus leikattu jos tämä ei ole näiden lasten oikeuksien polkemista niin mikä sitten on samassa luokassa ikään kuin peruskoulussa osaa lapsia pidettäisiin aivan mielettömän suurissa ryhmissä ja toisessa taas ei siltä osin on todettava puhemies että yksi kautta kolmetoista mitoitus on myös valtiovarojen sivistysjaoston yksiä suurimpia murheita toteutuvatko nämä säästöt varsinkin kun

arvoisa herra puhemies

aikaisemmin toin jo esille mutta en saanut vastausta hallituspuolueiden edustajilta hallituspuolueet ovat julistaneet byrokratian purkutalkoot mutta niin valtakunnallisesti tässä salissa kuin paikallisesti hyvin monien kuntien valtuustoissa hallituspuolueiden edustajat tekevät päätöksiä jotka vain lisäävät byrokratiaa ja siitä koituvia kustannuksia tähän asiaan ei edes ben zyskowicz tarttunut keskustelussa niin jyväskylässä porissa kuin monessa muussakin kunnassa suurimpia ongelmia nimenomaan työttömyys kun se työttömyys yhdistetään sirpaloituneeseen työelämään subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen sekä taloudellisesti että inhimillisesti on järjetön päätös subjektiivinen päivähoito oikeus ei ole subjektiivinen päivähoitovelvollisuus toistan subjektiivinen päivähoito oikeus ei ole subjektiivinen päivähoitovelvollisuus ja ihmisillä on myös jatkossa oikeus harkintaan ja perheen käytännön tilanteita tukeviin ratkaisuihin joissa lasta tai lapsia hoidetaan päiväkodin rinnalla enemmän myös kotona

hyvin paljon joko tai mallista subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen johtaa siihen että lapsen oikeus varhaiskasvatukseen tulee riippuvaiseksi vanhemman elämäntilanteesta ja tämä on se iso pihvi josta tänään oppositio on puhunut vanhemmat joiden lapsilla ei ole oikeutta kokopäiväiseen hoitoon joutuvat valitsemaan osallistuuko lapsi varhaiskasvatukseen joka päivä osapäiväisesti vai muutamana päivänä viikossa kokopäiväisesti ja koska kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen osallistuvia yli kolme vuotiaita lapsia saa olla yhtä kasvattajaa kohden korkeintaan kahdeksan kun taas osapäiväiseen varhaiskasvatukseen osallistuva lapsia voi olla yhtä kasvattajaa kohden enimmillään kolmetoista johtaa tämä lakimuutos siihen että

pääsevät pienempiin ryhmiin ja laadukkaamman varhaiskasvatuksen piiriin mutta koska varhaiskasvatusta suunnitellaan kokonaisuutena kehitystä ja oppimista tukevana toimintana vain muutamana päivänä kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osalta tämä tavoite toteutuu vain osittain

vanhempien työllisyystilanne ja perheen muiden lasten hoitojärjestelyt eivät käy varhaiskasvatuksen laadun vaihtelun perusteiksi kaksi perustuslaki kieltää asettamasta ihmisiä eriarvoiseen asemaan sosioekonomisen taustan perusteella tiedän mitä valiokunta ja perustuslakivaliokunta ovat sanoneet tästä asiasta mutta tässä on nimenomaan se mikä tänäänkin nousi monta kertaa esille että eri kunnissa olevat ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa jyväskylässä kaupunginvaltuusto hyväksyi subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisen yhden äänen enemmistöllä kun taas porissa rajaamista ei tapahdu porissa ja jyväskylässä lapset ovat eriarvoisessa asemassa kolme kolmas pointti varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää koulutuksellisen tasa arvon toteutumista jonka kanssa subjetiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen on ristiriidassa

arvoisa puhemies jokainen meistä omaa vahvoja mielipiteitä koska jokaisella meistä on kokemusta perheestä se ei kuitenkaan tee meistä päteviä ottamaan kantaa toisen perheen tilanteeseen tässä esityksessä jos missä meidän tulee ottaa asiantuntijoiden näkemykset huomioon perheiden hyvinvointi on asia jonka pitää olla puoluepoliittisten kiistojen ulkopuolella lasten edun on oltava ensisijainen lapsissa on koko kansakuntamme tulevaisuus tulevat presidenttimme tutkijamme taiteilijamme ja kaikki muut toimijat uudessa sukupolvessa on suomen uusi toivo ei pidä koskaan tarjota puolivillaista siksi että he ovat vain lapsia vaan parasta koska he ovat lapsia on kerta kaikkiaan moraalisesti väärin leikata lapsilta mitään rahallista hyötyä näillä leikkauksilla ei edes saada aikaan pelkkää vahinkoa ja suurempia kustannuksia vain vastuu lapsista on tietenkin aina huoltajilla mutta tämän hokeminen ei auta epätäydellisessä elämässä jossa nykylapsilla on hyvin paljon riskitekijöitä hataraan perherakenteeseen päihteisiin työttömyyteen ja rahapulaan liittyvien ongelmien takia suojaavien tekijöiden ansiosta ihminen selviytyä hyvin näistä riskitekijöistä huolimatta tässä hallituksen esityksessä jotenkin kumpuaa läpi asenne että päiväkoti olisi vain säilytyslaitos ja se ei tietenkään ole vaan vanhempien kasvatustyötä tukeva ja lasten omia perusvoimavaroja lisäävä kotien kasvatuskumppani päiväkoti ei voi vaikuttaa perheiden taloudelliseen tilanteeseen eikä kovin paljoa myöskään perheiden sisäisiin yksityiselämän asioihin mutta se antaa suojaa lasten sosiaalisiin taitoihin lämpimiin ihmissuhteisiin taitojen oppimiseen itsetunnon vahvistumiseen menestyksen kokemukseen kaverisuhteisiin ja aikuisiin luottamiseen suojaava tekijä lapsen elämässä voi olla esimerkiksi lämmin suhde ymmärtäväiseen lastenhoitajaan tai lastentarhanopettajaan ihmissuhteet tarvitsevat aikaa eivätkä ne synny jos hoitajalla on liian monta lasta tai jos lapset tulevat ja menevät kuin hollituvassa hallituksen esityksestä kumpuaa myös vanhanaikainen ajattelu työsuhteista esityksen myötä päivähoidon työntekijät joutuvat olemaan tulkitsijoina freelancereiden keikkatyöläisten osa aikaisten useille työnantajille työtä tekevien työmarkkina asemasta päivähoito oikeuden näkökulmasta silpputyöt ovat jo itsessään erittäin suuri rasite perheissä ja nyt hallitus laittaa näiden perheiden lapsiakin epävarmuuden tilaan perheillä on myös hyvin erilaiset arjen mahdollisuudet kuljettaa lapsia hoitoon sillä kaikilla ei ole kahta autoa tulisi olla lähipalvelu mutta valitettavasti käytännössä se ei nykyään sitä ole meillä itä suomessa julkinen liikenne ei toimi niin hyvin että mahdollistuisi lapsen vieminen hoitoon neljäksi tunniksi päivässä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisessä on otettava huomioon ihan tällaiset arkiset kyytijärjestelytkin ymmärrän sen että hallituspuolueet eivät halua kuunnella oppositiota mutta toivon että kuuntelisitte asiantuntijoita ja vanhempia ja peruuttaisitte kaikki nämä lapsiin kohdistuvat leikkaukset

arvoisa herra puhemies

tehdään ne sattuvat erilaisiin väestöryhmiin tämän hallituksen linjana on on ollut se että kun teemme säästöjä niitä tehdään kaikkialle ja niin että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän vaurioita ja kun tätä lainsäädäntöä ollaan tehty tässä on se positiivinen puoli olen kuullut erittäin monta kertaa tässä salissa sanottavan että kunnille pitää saada lisää itsemääräämisoikeutta meidän tulee purkaa täällä normeja

on ajateltu että tämä lainsäädäntö helpottaa heidän kustannuksiaan ja ja varhaiskasvatus voidaan hyvin näilläkin edellytyksillä hoitaa mitä kahdenkymmenen tunnin vaatimus varhaiskasvatuksesta on ovat sen voineet ottaa käyttöön täällä on erittäin ylhäältäpäin puhuttu siitä mikä on on lapselle parasta minusta on surullista tämä ideologinen keskustelu siitä niin kuin me tietäisimme mitä lapsi haluaa väitän että jos me kysymme kaksivuotiaalta lapselta haluaako hän olla vanhempien kanssa vai haluaako hän olla

äidin luona tai oman isän luona tai oman sisaruksen luona eli siellä esimerkiksi vanhempainpäivärahalla olevan vanhemman kanssa kotona mutta täällä me sanomme että se ei ole lapselle hyväksi tai moni sieltä vasemmalta laidalta näin sanoo he syyllistävät perheitä jotka toimivat tällä tavalla ja minusta se on erittäin surullista esimerkiksi edustaja tuppurainen käytti puheenvuorossaan sanoja miten heikomman pohjan saavat nyt sitten itä ja pohjois suomen lapset jos on tehty tällaisia ja täällä on käytetty monia muitakin sanoja jotka sanoja jotka mielestäni syyllistävät niitä niitä perheitä joissa on päätetty valita toisin on tärkeää että pystymme huolehtimaan siitä kahdenkymmenen tunnin oikeudesta varhaiskasvatukseen mutta useat tutkijat toteavat että että kaksikymmentä tuntia viikossa esimerkiksi musiikin tai kuvaamataiteen tai tai kielen hallinnan opetusta riittää ja lapselle on tärkeää myös sellainen rentouttava lepohetki ja ja seura omien turvallisten ihmisten seurassa ei se välttämättä ole keneltäkään pois ja kuten tässä eräs edustaja jo totesi itse asiassa meistäkin suurimmasta osasta on tullut ihan kelpo ihmisiä vaikka emme ole ehkä ihan kaikki saaneet sitä subjektiivista päivähoitomahdollisuutta en haluaisi että tästä tulee sentyyppinen ideologinen keskustelu että

lasten hoitamisella kotona tai lasten hoitamisella varhaiskasvatuksessa tai vaikkapa perhepäivähoidossa olisi eroavaisuuksia joka joka muodolla voi voi kasvaa kelpo lapsia ja siksi on tärkeätä että tämä jatkossakin säilyy mutta yhtä tärkeää on se että pystymme tekemään niitä tarvittavia kustannussäästöjä vaikka kieltämättä jonkun saavutetut etuisuudet silloin saattavat hieman

puhemies kyllä minusta on aika uskomatonta että te edustaja päätitte puheenne siihen että ihmisten saavutetut oikeudet saattavat murentua me puhumme hei näin pienistä lapsista ja kun te väititte äsken pöntössä että täällä on tehty vastakkainasettelua kodin ja perheen välillä niin minusta on aika erikoinen juttu se että kela yhdeksästoista yhdettätoista omalla kannanotollaan toteaa siis tämä on kelan tekstiä

kun he ovat seuranneet eduskunnassa käytyä keskustelua jota seuraavaksi luen ei siis ihme että nolla viiva viisi vuotiaiden lasten varhaiskasvatuspalveluiden käyttö on suomessa pohjoismaiden alhaisin vuonna kaksituhattakolmetoista suomessa yksi viiva kaksi vuotiaista lapsista päivähoidossa oli noin neljäkymmentä prosenttia muissa pohjoismaissa noin seitsemänkymmentä viiva yhdeksänkymmentä prosenttia toisin kuin suomessa muissa pohjoismaissa lähes kaikki yli kolme vuotiaat osallistuvat varhaiskasvatukseen kodin ulkopuolella eli minä kyllä uskon että meillä on paljon kansanedustajia jotka ajavat tätä perinteistä suomen linjaa joka on erilainen kuin muualla maailmassa minä en sitä kyseenalaista mutta sen minä kyseenalaistan että kun kaikilla lapsilla on oikeus olla joko kotona tai päivähoidossa niin osalla ei enää olekaan mahdollisuutta olla päivähoidossa
arvoisa puhemies tässä puhuja puhui valinnanvapauden puolesta ja ja arvosteli oppositiota siitä että me arvotamme eri hoitomuotoja toisiinsa nähden mutta tämä hallituksen esityshän tarkoittaa sitä että hallitushan tässä on linjaamassa tiettyjen perheiden puolesta mikä se sopiva hoitomuoto on se on seurausta tästä hallituksen esityksestä te olette nyt rajaamassa perheiden valinnanvapautta te olette tiettyjen perheiden kohdalla linjaamassa mikä on sopiva hoitomuoto ja hoitoaika ei oppositio vaan hallitus ja
vielä vastauspuheenvuoro edustaja kalmarille ja sen jälkeen on edustaja guzeninan varsinainen puheenvuoro

arvoisa herra puhemies jatkossakin kaikilla perheillä on mahdollisuus kahdenkymmenen tunnin subjektiiviseen päivähoito oikeuteen tätä rajausta on tehty jo ennenkin silloin oli rajaus että on oikeus neljänkymmenen tunnin varhaiskasvatukseen kuten täällä kuulimme kansainvälisissä tutkimuksissakin on on todettu että varhaiskasvatus on lapsen kehitykselle hyväksi mutta vähemmälläkin pärjätään

haluan kysyä teiltä jotka olette toimineet varhaiskasvatuksen piirissä tai tai sillä sektorilla syvemmin onko teidän mielestänne kaikki neljäkymmentä tuntia mitä mitä siellä päivähoidon aikana tapahtuu kasvatuksellista vai voisiko osaa esimerkiksi tällaista lepoa jos jos sitä sisältyy siihen

elikkä edustajat andersson jarva ja guzenina ja sen jälkeen menemme listaan

toistan nyt vielä kerran siis tämän esityksen myötä tietyillä perheillä on oikeus kokopäiväiseen hoitoon ja tietyillä perheillä vain puolipäiväiseen sitä se käytännössä tarkoittaa ja kun edustaja kalmari tässä kyseli mikä tämä tilanne on ollut joskus aikaisemmin niin voin kertoa mitä yksi asiantuntija sanoi ollessaan sivistysvaliokunnassa antamassa asiantuntijalausuntoa hän on toiminut varhaiskasvatuksessa kenttätasolla vuosikymmeniä eli hän on ollut mukana myös ennen kuin me siirryimme tähän tasa arvoiseen järjestelmään mikä meillä nyt on käytössä hän sanoi että se tarveharkinta mitä silloinkin tehtiin oli kauheaa ei hän halua siinä hänen asemassaan työntekijänä olla se joka määrittelee mitkä perheet ovat ne jotka saavat sen kokopäivähoidon ja mitkä eivät ja olla se henkilö joka joutuu sen sen perheen tilanteen arvioimaan kauheaa oli se sana mitä hän käytti ja hän toivoi että me emme palaa sellaiseen järjestelmään suomessa uudestaan

me niille anna oikeutta erikseen joilla ei sitä tarvetta ole eihän se ole julkisen palvelun tehtävä että jos ei ole tarvetta niin annetaan lapsilla ja perheillä joilla on tarve saavat sen jatkossakin sitten vielä työttömien osalta jos he saavat töitä niin nythän velvoitetaan siihen että pitää välittömästi tarjota se hoitopaikka tässähän ei ei tulla kiusaamaan niitä jotka työpaikan saavat työttömyyden jälkeen

puhemies minusta oli hyvä että edustaja jarva vielä tarkensi minkä takia tämä lakiesitys viime kaudella kaatui se syy ei ole se että se oli sidottu kotihoidon tukeen vaikka näin oli vaan se että täällä subjektiivisen päivähoito oikeuden puolella ei pystytty osoittamaan että säästöt toteutuvat ja sen takia kaatui sitten myös kotihoidon tuen muutos tiedän tämän sen takia minähän sen jouduin vetämään pois minä en pystynyt osoittamaan eduskunnalle tässä keskustelussa että olisi mahdollista toteuttaa tämän tyyppinen subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus josta tulisi säästöä nyt sama on ollut esillä kun on käyty sekä valiokunnassa että jaoston puolella nämä asiantuntijakuulemiset läpi minä varoitan teitä hyvät kansanedustajat että jos tämä on budjettilaki niin me arvioimme täällä säästöjä ja jos me arvioimme jotain muuta niin se on ideologista lainsäädäntöä ja voi olla että te ajatte sitäkin mutta säästöä tästä ei tule ja sen takia tämä kaatui viime hallituskaudella
myönnän vielä edustaja guzeninalle ja tämän keskustelun aloittaneelle elikkä edustaja kalmarille edustaja guzenina normaalisti kun edustajalla on seuraava varsinainen puheenvuoro vastauspuheenvuoroa en myönnä tämän kerran nyt sen teen
arvoisa puhemies edustaja kalmari myönsi että tämä on säästölaki niin kuin sieltä puolelta salia on on myönnetty koko keskustelun aikana laki jota kutsutaan säästölaiksi mutta joka ei tuo säästöjä on tyhmä laki lainaan asiantuntijalausuntoa jos varhaiskasvatus päivähoito oikeuden rajaus toteutetaan niin että tarve laajempaan kuin kahdenkymmenen tunnin varhaiskasvatukseen perustuu lähinnä lapsen vanhempien ilmoitukseen

arvoisa herra puhemies vaikka ei tulisi aivan sen suuruisia kustannussäästöjä niin kukaan ei ole kiistänyt etteikö kustannussäästöjä tule mutta todellisuudessa kun viime kaudella subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus ja kotihoidon tuen pakkokiintiöinti poistettiin niin kysehän oli nimenomaan siitä että pakkokiintiöinti olisi tullut niin kalliiksi koska se rajusti päivähoidon kysyntää ja lisännyt työttömyysturvamenoja elikkä kyse oli nimenomaan siitä että kotihoidon tuen

täytyy sanoa että nämä ovat todella surullisia aikoja suomalaisille perheille ja suomalaisille lapsille koska ollaan säästölakina viemässä eteenpäin lakia joka itse asiassa rajoittaa tätä lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen tämä on todella iso kokonaisuus josta meille yritetään nyt pakkosyöttää pakkopullana pieniä palasia

ei saakaan omaishoidon tuen kohdalla näin on käynyt jo kaikki omaishoidon tukea tarvitsevat eivät ole sitä saaneet ja maksupolitiikasta täällä ei vielä ole puhuttu lainkaan meillä espoossa laskettiin että jotta hallituksen kaavailema säästö toteutuisi kahdensadankahdeksankymmenen euron korkeimman maksuluokan vanhemmat joutuisivat tästä eteenpäin maksamaan tai kun tämä teidän haaveenne euroa kuukaudessa ja mitä tapahtuu nollamaksuluokalle siitäkään te ette ole linjanneet aiotteko te viedä pois nollamaksuluokan eli kaikkein köyhimmiltä perheiltä jälleen viedä jotain tähän ei ole tullut mitään vastauksia hallituspuolueista kukaan ole vastannut onko hyväksyttävää että lapset ovat eriarvoisessa asemassa ympäri suomea kukaan teistä ei ole vastannut tähän suoraan kysymykseen jota

arvoisa puhemies

asuneet suomessa ja tämä poika ei sillä hetkellä tosiaankaan osannut puhua sanaakaan siis hän ei osannut lainkaan ilmaista eikä oikeastaan mitään ääniä tullut kesti hetken ja ja hän pääsi päiväkotiin ja noin puolen vuoden sisään itse asiassa alle puolen vuoden sisään poika puhui jo sujuvaa kieltä molemmilla kielillä tälle pojalle perheen taholta ehdittiin jo jo diagnosoida kaikenlaisia sairauksia mutta kiitos suomalaisen päiväkotijärjestelmän meidän ainutlaatuisen kasvatusjärjestelmän osattiin puuttua ajoissa niihin kohtiin mihin pitäisi puuttua juuri sillä hetkellä

historiassa yhtä surullisimmista päivistä jolloin tehdään meillä on paljon huonoja päätöksiä valitettavasti tällä kaudella edessä mutta tämä on niistä kenties huonoin subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen ei ole millään tavalla perusteltua sillä ei saavuteta väitettyjä tuloksia ja ylipäätään laskelmat ovat olleet epämääräisiä jopa edellinen hallitus kuten tässä ilmeni luopui vastaavasta esityksestä kun hyödyt ovat olemattomat minun mielestäni on myös järkevää se että luopuu järjettömistä ja huonoista päätöksistä samoin esimerkiksi riihimäki hämeenlinna tampere ja turku vain muutaman mainitakseni ovat valmiita säilyttämään subjektiivisen päivähoito oikeuden hallituksen esityksestä huolimatta tämä vasta eriarvoistaa lapsia eri puolilla suomea

koska meitä opposition edustajia täällä useimmiten ei haluta kuunnella niin minä kerran vielä lausun näitä asiantuntijoiden lausuntoja akava joka ei kannata esitystä pitää sitä jopa hallitusohjelman lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaa koskevien kirjausten vastaisena samoin akava kritisoi esitystä eriarvoistavaksi niin lasten kuin palveluiden tuottajien näkökulmasta unohtamatta hallituksen lupausta lisätä naisten työllisyyttä ja työelämän tasa arvoa jotka tällä esityksellä pikemminkin vähenevät thl terveyden ja hyvinvoinnin laitos huomauttaa että subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen lapsen edun mukaista samoin thl muistuttaa meitä siitä että subjektiivinen varhaiskasvatus ja päivähoito oikeus on työn ja perheen yhteensovittamisen kulmakivi lastentarhanopettajaliitto tuo esiin että muutos johtaa lisääntyvään byrokratiaan sekä sekä päiväkodinjohtajien henkilöstön eritoten lastentarhaopettajien työmäärän lisääntymiseen kun samalla esityksen taloudelliset vaikutukset lasketaan muun muassa

kyllä ehkä mahdollisesti tulevat kun henkilöstöä vähennetään oma kysymykseni on se miten on hyväksyttävää lisätä ennen kaikkea byrokratiaa kun muualla sitä kovasti halutaan vähentää opetusalan ammattijärjestö oaj oaj nostaa lausunnossaan meitä kaikkia huolestuttavan kysymyksen siitä miten hyvin tämä esitys on edes valmisteltu oaj katsoo että varhaiskasvatukseen kohdistuvista leikkauksista ja ja subjektiivisen päivähoito oikeuden rajauksesta ja päiväkotien lapsiryhmämitoitusten suurentamisesta ei ole tehty riittävää lapsivaikutusten ja sukupuolten väliseen tasa arvoon liittyvää arviointia myös helsingin kaupunki tuo lausunnossaan esiin ongelman vaikutusten arvioinnista esityksen hyvin vaikea arvioida tarkasti koska kaikkia esityksen toteuttamiseen liittyviä tekijöitä ei ole tiedossa lisäksi esitys tulee lisäämään hallinnollisia kustannuksia merkittävästi ja vaatii investointeja ja muiden viranomaisten käyttämiin tietojärjestelmiin tarvittavien tiedonsiirtojen mahdollistamiseksi ja tämä on viesti kunnalta kun äsken oli puhetta kuntien valinnanvapaudesta kuten todettu tässä on vain muutama esimerkki siitä miten asiantuntijat tähän suhtautuvat esityksestä on valitettavasti haittaa niin lapsille tasa arvolle kuin kilpailukyvylle varhaiskasvatuksen yhteys oppimistuloksiin ja pärjäämiseen myöhemmin on hyvin selkeä tämä mahdollisuus on tarjottava jokaiselle lapselle riippumatta taustasta vanhempien varallisuudesta ja heidän työtilanteestaan lisäksi vaikutukset työelämään sen tasa arvoon ovat merkittäviä

arvoisa puhemies subjektiivinen päivähoito oikeus on yksi tärkeimmistä hyvinvointivaltion uudistuksista ja saavutuksista viime vuosikymmeniltä laadukas ja tasa arvoinen varhaiskasvatus on olennainen osa monien lasten ja perheiden arkea ja tähän asti on nähty että perheet ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita arvioimaan päivähoidon ja varhaiskasvatuksen tarpeen juuri oman perheensä ja lapsensa tilanteen näkökulmasta

vanhempi työssä käyvä vai työtön subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta luovuttiin viime hallituskaudella koska sillä tavoitellut säästöt todettiin pieniksi pieniksi ja vastaavasti riskit taas suuriksi edustaja kiuru tästä käytti erinomaisen puheenvuoron täällä aikaisemmin subjektiivinen päivähoito oikeus on ollut tärkeä erityisesti heikompiosaisille perheille sillä se on tasannut koulutukseen ja tulotasoon liittyvää yhteiskunnallista epätasa arvoisuutta ja ennaltaehkäissyt olemassa olevien ongelmien syvenemistä ja juuri näiltä perheiltä ja lapsilta hallitus on ottamassa subjektiivisen päivähoito oikeuden pois tämä ei kerta kaikkiaan ole oikein

tämä laki on ennen kaikkea säästölaki no säästölakina se on järjetön kuten täällä salissa on useaan kertaan osoitettu varhaiskasvatukseen panostaminen kun on yksi kannattavimmista investoinneista joita voimme yhteiskunnassa tehdä oecdn laskelmien mukaan varhaiskasvatukseen sijoitettu yksi euro tuottaa seitsemän euron hyödyn yhteiskunnalle vastaavasti varhaiskasvatuksesta säästäminen maksaa yhteiskunnalle moninkertaisesti tulevaisuudessa tämäkin on täällä moneen kertaan todettu mutta valitettavasti hallituspuolueiden edustajien korvat eivät ole olleet avoinna

etteivät aio rajoittaa subjektiivista päivähoito oikeutta tai kasvattaa ryhmäkokoja tampereella ryhmäkokojen kasvattamista vastustivat lähes kaikki valtuustoryhmät myös hallituspuolueiden valtuutetut ja subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus kaatui sekin hallituspuolueiden edustajien vaaankieliasemassa olleisiin ääniin koska ei siis nähty että tämä säästö on järkevä nähtiin että se tulee maksamaan tulevaisuudessa huomattavasti enemmän

valtuustojen päätöksistä olemme nähneet hallituksen päätös romuttaa suuri hyvinvointivaltion saavutus subjektiivinen päivähoito oikeus tulee hankaloittamaan päiväkotien perheiden ja lasten arkea hyvin konkreettisella tasolla kasvattamalla ryhmäkokoja ja tekemällä päiväkotien arjesta sirpaleista

mitään positiivista se lisää lasten eriarvoisuutta hankaloittaa perheiden arkea kuormittaa päivähoidon työntekijöitä ja tätä kautta myös lapsia lisää byrokratiaa ja tulee pitkällä aikavälillä taloudellisesti kalliimmaksi kuin nämä säästöt nyt mahdollistavat ja näiden lisäksi se heikentää myös naisten työmarkkina asemaa ja sukupuolten välistä tasa arvoa edustaja razmyar käytti juuri omaa puheenvuoroani painavan puheenvuoron sivistysvaliokunnan asiantuntijoiden yksituumaisesta tyrmäyksestä hallituksen varhaiskasvatuspolitiikkaa ja tätä lakia kohtaan on käsittämätöntä ettei hallituspuolueiden edustajille asiantuntijoiden kuuleminen näytä olevan juuri minkään arvoinen asia ja täällä salissa on tänäänkin kuultu jopa pilkallisia puheenvuoroja hallituspuolueiden edustajilta asiantuntijakuulemisia kohtaan tämä on erittäin surullinen päivä meidän lastemme meidän perheidemme kannalta mutta kyllä tämä myös osoittaa jollakin tavalla

kristillisdemokraateille tässä lakimuutoksessa rajata päivähoito oikeutta osittain on tärkeintä se että varhaiskasvatuksen laatu pystytään myöskin jatkossa varmistamaan meille on myöskin tärkeää se että tässä todellakin tuodaan esille niin laissa myöskin valiokunnan mietinnössä korostaen se että varhaiskasvatus on kuitenkin aina järjestettävä nykyisen laajuisena jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muutoin lapsen edun mukaista uskon että tätä kohtaa varmasti tullaan huolellisesti harkitsemaan näin näin haluan uskoa koska meillä on kuitenkin suomessa erittäin hyvät varhaiskasvatuksen ammattilaiset arvioimassa näitä tilanteita täällä on tuotu monissa puheenvuoroissa esille esimerkiksi maahanmuuttajalasten tilanne todellakin usein on tilanne se että kun ollaan tultu suomeen niin molemmat vanhemmat ovat kotona työttöminä mutta varmastikin heidän elämäntilannettaan koskee juuri tämä poikkeus eli heidän etunsa kannalta on tärkeää että he saavat varhaiskasvatusta täyden määrän ja että heillä on myöskin mahdollisuus saada kielen opetusta siinä samalla samalla ja päästä mukaan siihen lapsiryhmään me näemme tämän tilanteen myös niin että kun tätä varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan niin tulee huomioida se mitä mietinnössä lausunnossa kaksi on otettu esille eli myöskin näitä henkilöstömitoituksia on tulevaisuudessa pohdittava koska varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat pelänneet niitä tilanteita että lapsiryhmät saattavat pahimmillaan kasvaa sellaisiksi että kolmella hoitajalla todellakin saattaa olla kolmekymmentäyhdeksän lasta siinä mielessä tämä varhaiskasvatuksen laatu ei varmastikaan näin suuressa ryhmässä pysty enää toteutumaan pikemminkin se on sitten sitä että katsotaan että kenellekään ei satu mitään ja ja pystytään jollakin tavalla se päivä viemään läpi

täällä on puhuttu paljon siitä onko tämä nyt säästölaki ehkä tässä kohtaa voisi sanoa että vähän hämmentäviä ovat nämä valiokunnan mietinnössäkin esille nostetut luvut kun on arvioitu että säästöpotentiaali voisi olla noin kuusikymmentäkaksi miljoonaa josta osa sitten jakautuu sinne kunnille ja osa valtionosuuksiin ja suomen kuntaliitto nostaa näissä arvioissa esille tämän että säästöpotentiaali olisi kolmekymmentäkuusi pilkku seitsemän miljoonaa eli lähestulkoon vain puolet siitä summasta mitä hallituksen esityksen taustalla olevat numerot ovat siinä mielessä kyllä ymmärrän myöskin sitä kritiikkiä mitä täällä on nostettu tätä vastaan nimenomaisesti ovatko tässä saavutettavissa kaikki ne säästöt joita tällä kuvitellaan saavutettavan tuossa myöskin varhaiskasvatuksen ammattilaisia kuunnellessani heräsi huoli siitä millä tavalla kunnissa pystytään sitten ennakoimaan se mikä määrä lapsia on esimerkiksi osapäivätyötä tekevien vanhempien työvuorojen takia seuraavalla viikolla tuolla päivähoitoryhmissä kysyin sitä kuinka paljon aikaisemmin on ilmoitettava viimeistään että että lapsi on tulossa hoitoon ja minulle kerrottiin että viikkoa aikaisemmin on tällainen yleinen sääntö jota pyritään noudattamaan kyllä voi olla aika vaikea niitä työvuorolistoja hyvin nopeasti muutella niin siellä päivähoidon puolella kuin sitten silloin jos esimerkiksi vaikkapa kaupassa osa aikatyötä tekevä henkilö saakin yllättäviä työvuorotarjouksia tai jos vaikkapa esimerkiksi terveydenhuollon puolella työskenteleville tulee vuoronvaihtoja ynnä muuta juuri nämä erilaiset erilaiset työvuorolistojen vaihtamiset ja muut tai nämä säästöpotentiaalit mitä on laskettu tämän lainsäädännön varaan todennäköisesti saattavat hyvinkin mureta sitten siinä käytännön elämässä meille kristillisdemokraateille tosiaankin on tärkeää se että tähän laatuun pystyttäisiin kiinnittämään huomiota siinä mielessä nämä valiokunnan esille nostamat molemmat lausumat ovat kyllä erittäin hyviä ja kannatettavia ja mielestämme osuvat tähän asian ytimeen lapsen hoitopaikan säilyminen turvataan vaikka hoitotarve muuttuu ja perheen erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet huomioidaan se että perheellä todellakin säilyy se valinnanmahdollisuus toteutuuko lapsenhoito päivittäin osapäiväisesti vai osaviikkoisesti on myöskin äärimmäisen tärkeää siinä mielessä voisi sanoa että että pienellä pienellä miinuksella tätä asiaa voimme kannattaa toivomme vain että nämä lausumat tulee hyvin huomioitua ja siinä mielessä varhaiskasvatuksen laatu edellä tässä tilanteessa on

arvoisa puhemies

peruskoulu koki seitsemänkymmentä luvulla eikä kyse ole ainoastaan toiminnallisista tai rahoitukseen liittyvistä muutoksista tämä kyseinen hallituksen esitys kuitenkin kieltämättä perustuu julkisen talouden heikkoon tilaan esitys antaa kunnille mahdollisuuden karsia kustannuksia varhaiskasvatuksesta mutta ei tätä edellytä

varhaiskasvatuslain valmistelussa on kuultu laajasti asiantuntijaverkostoa ja he ovat ymmärrettävästi ilmaisseet huolensa uudistuksen vaikutuksista juuri siksi ehdotin valiokunnassa lausumaa jossa edellytetään eri uudistusten aiheuttamien lapsiin perheisiin ja myös tasa arvoon kohdistuvien vaikutusten kokonaisarviointia ja sitä että tämä kokonaisarvio huomioidaan varhaiskasvatuslain uudistuksessa tämä lausuma hyväksyttiin valiokunnassa jotta kunnat voisivat onnistua tiukassa taloustilanteessa uuden varhaiskasvatuslain käytännön toteuttamisessa tulee palvelutarpeen arvioinnin ja asiantuntevan palveluohjauksen merkitystä korostaa uudistuksen toteuttamisessa kuntien edellytetään huomioivan lapsen sekä lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden huoltajien esittämät tarpeet ja toiveet tarvittaessa jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen myös kokoaikaisena uudistuksen käytännön toimeenpanosta on julkisessa keskustelussa kannettu suurta huolta perheen valintojen ennustettavuus on nähty haastavaksi myös uudistuksen päiväkodeissa aiheuttama mahdollinen lisätyö esimerkiksi työvuoroja tai toiminnan sisältöjä suunniteltaessa ja seurattaessa on huolestuttanut arvoisa puhemies nämä haasteet saivat minut selvittämään mitä nämä rakenteelliset muutokset voisivat varhaiskasvatuksessa tarkoittaa ja minkälaisia ratkaisuja uudistuksen herättämiin huoliin voitaisiin tarjota onneksi sellaisiakin löytyy muutamia kuntia lähti kokeilemaan jo pari vuotta sitten digitalisaation mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa esimerkiksi jyväskylässä oulussa kaarinassa ja liperissä päivähoitoon saapuvat lapset on varustettu kellokortilla jota vilautetaan lukijalaitteena toimivalle älykännykälle tullessa ja lähtiessä hoitotuntien lisäksi mobiilisovellus taltioi sähköiseen muotoon esimerkiksi hoitosopimukset vanhempien yhteystiedot kuvausluvat allergiat sekä tiedon siitä kuka lapsen saa päiväkodista hakea useita kuntia on alkanut jopa kiinnostaa päivähoitomaksun uudistaminen todellisia hoitotunteja vastaavaksi mutta jo ilman tuntiperusteista laskutusta kunnat ovat saaneet sähköisestä kirjauksesta kirjauksesta monia positiivisia vaikutuksia

ja palvelun käyttäjien tarpeisiin pystytään paremmin vastaamaan kaikkien hyvinvointi lisääntyy ja samalla syntyy myös säästöjä sähköinen läsnäolojen kirjaaminen on sellainen digitaalinen ratkaisu joka tulisi nyt saada kokeiluista monistettavaksi ja laajasti käyttöön hallitusohjelman mukaisesti kokeilukulttuuri on yksi toimintatapojen uudistamisen kulmakivistä kokeilukulttuuri syntyy halusta ja rohkeudesta kokeilla ja valita erilaisia ja uusia lähestymistapoja nyt lähtökohtana on uudistaa toimintaa toimintaa voimakkaammin ja systemaattisemmin kokeilujen tuoman tiedon ja näkemyksen perusteella juuri edellä mainittujen sähköisten kirjausten kaltaisia kokeiluja ja ideoita tulisi nyt tukea alkuun tarvitaan kunnilta pieni rahallinen satsaus mutta ennen kaikkea henkilökunnalta innostusta oppia uusi asia arkeen varhaiskasvatuslain uudistuessa ja digitalisaation koskettaessa koko ihmisen elämänkaarta tässä olisi helppo arjen uusi käytäntö valtakunnallisesti toteutettavaksi sähköisen kirjauksen kaltaisten uusien toimintatapojen kautta kunnilla on hyvä mahdollisuus onnistua varhaiskasvatuksen uudistamisessa

puhemies todella hyvä että tästä asiasta keskustellaan perusteellisesti sillä täällä puhutaan tänään hyvin periaatteellisesta asiasta varhaiskasvatus on todettu monissa tutkimuksissa tuloksellisimmaksi ja kustannustehokkaimmaksi keinoksi lasten hyvinvoinnin ja kehityksen varmistamiseksi varhaiskasvatus on aina ensisijaisesti lapsen oikeus ja vasta toissijaisesti vanhempien työssäkäynnin mahdollistaja päivähoito oikeuden rajaaminen jättää kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta hyötyviä ja sitä tarvitsevia lapsia sen ulkopuolelle sillä monelle perheelle on psyykkisesti kohtuutonta selittää että tarvitsisi kokopäiväistä hoitoa tietystä syystä tämä myös stigmatisoi vanhempia ja koska se edellyttää että vanhemman ja perheen on erikseen osoitettava olevansa erityisen tuen tarpeessa toivon että kunnissa on nyt niin paljon asiantuntijuutta ja osaamista ettei siellä ryhdytä kyselemään asian perään jos perhe tuo lapsen kokopäivähoitoon niin silloin perhe tarvitsee sitä jos ollaan liian jäykkiä tässä asiassa niin lasta ei tuoda päivähoitoon ja se voi tuoda paineita esimerkiksi lastensuojeluun yksi ongelma on myös se että jos vanhemmat valitsevat vapaasti osapäiväisen ja osaviikkoisen hoidon välillä niin lapsiryhmät muodostuvat vaihteleviksi lasten tullessa ja lähtiessä tämä kasvattaa arjen sosiaalisten suhteiden lukumäärää ja tämä taas kuormittaa lasten vasta kehittymässä olevaa yhteisöllisyyden hallintaa koko ajan muuttuvat ryhmät vaikeuttavat järkevän ryhmätoiminnan järjestämistä kun tähän sekamelskaan lisätään vielä hallituksen päätös suurentaa ryhmäkokoja niin varhaiskasvatuksen lapsilähtöinen toteuttaminen tulee melko mahdottomaksi pahimmillaan tilanne päiväkodeissa voi olla sellainen että aamulla katsotaan mihin ryhmään lapsi tänään mahtuu jatkossa ryhmässä voi olla jopa kolmekymmentäyhdeksän lasta ja jokainen meistä ymmärtää ettei näin suuri voi olla lapsen etu erityisen huolissani olen erilaisista oppijoista aistiyliherkkyyttä potevista ja niin sanotuista nepsy lapsista eli neuropsykiatrisia oireita potevista lapsista joita yhteensä arvellaan olevan noin kaksikymmentäviisi prosenttia kaikista lapsista

näkyvän muutaman vuoden kuluttua koulumaailmassa kansainvälisten tutkimusten mukaan lapsiin investoiminen on julkiselle taloudelle ja ja yhteiskunnalle erittäin tuottava toimenpide yksi varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tuottaa yhteiskunnalle tulevaisuudessa seitsemän euroa se on mainittu täällä jo useampaan kertaan ykn lapsen oikeuksien komitea kehotti vuonna kaksituhattayksitoista suomea valmistelemaan uuden varhaiskasvatusta koskevan lain jossa vahvistetaan lapsen oikeuksien näkökulmaa niin että varhaiskasvatuksen kattavuutta ja laatua parannetaan muun muassa lisäämällä henkilökunnan määrää rajoittamalla päiväkotien ryhmäkokoja ja turvaamalla hoitosuhteen jatkuvuus entistä paremmin

vakavia ongelmia suomalaiseen varhaiskasvatusjärjestelmään se heikentää varhaiskasvatuksen laatua asettaa lapset eriarvoiseen asemaan ja lisää byrokratiaa sekä tarpeetonta viranomaisharkintaa monissa kunnissa on tiedostettu nämä ongelmat ja päätetty olla rajoittamatta rajoittamatta subjektiivista päivähoito oikeutta ja olla kasvattamatta ryhmäkokoja arvostan suuresti niitä joilla oli kyky asettaa lapsen etu ensimmäiselle sijalle sipilän hallitusohjelmassa luvataan ottaa käyttöön päätösten lapsi ja perhevaikutusten arviointi tällaisen arvioinnin tavoitteena on selvittää miten tehtävä päätös vaikuttaa lapsiin nyt tehdyssä päätöksessä ei kuitenkaan ole tehty tehty minkäänlaista vaikutusarviointia lopuksi arvoisa puhemies edustaja sirenin mainitsema tuntiperusteinen laskutus päivähoidossa olisi paljon parempi tapa ollut tehdä näitä tarvittavia jos hallitus on sitä mieltä että ne ovat tarvittavia säästöjä itse tiedän esimerkiksi liperistä sen että että siellä on saatu erittäin hyvät hyvät toimintamallit käyntiin ja ja myöskin säästöä on syntynyt kiitos

arvostettu herra puhemies hyvä edustajakollegat

jokaisella lapsella säilyy tulevaisuudessakin oikeus varhaiskasvatukseen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on lapsen oikeus saada tasavertaisesti laadukasta varhaiskasvatusta ja tämä toteutuu siis jatkossakin on myös lasten oikeus saada laajempaa päivähoitoa ja sekin oikeus säilyy silloin kun lapsen etu sitä vaatii ei siis perheen etu vaan lapsen etu arvoisa puhemies sivistysvaliokunta on tehnyt perusteellista työtä ja hieman hämmästellen olen tässä kuunnellut tätä keskustelua aika ajoin onko osan mielestä kyse lapsen oikeudesta vai vai vanhempien oikeudesta se herää varsinkin siinä vaiheessa kun katsoo esimerkiksi sitä että varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuus väestön yksi viiva kuusi vuotiaista on viimeisten kymmenen vuoden aikana vaihdellut ja kuudenkymmenenkolmen prosentin välillä eli kaikki lapset eivät ole olleet mukana voi hyvin kysyä silloin onko tässä toteutunut sitten se yhdenvertaisuus lasten välillä kun osa ei ole päässyt sinne varhaiskasvatukseen minun mielestäni on ihan oikein että siitä ei tehdä pakollista kaikille lapsille vaan vaan annetaan aidosti myös perheille mahdollisuus tehdä valintoja sellaisissa tilanteissa kun esimerkiksi toinen vanhemmista on kotona ainakin itse myös entisenä opettajana muistan ne hetket kuinka lapset odottivat yhteisiä lomia sitä että he pääsivät päiväkodista pois pääsivät olemaan oman isän tai äidin kanssa lomalla ja nyt nuorena isänä olen saanut itse kokea kuinka omat pienet lapset odottavat niitä hetkiä että saavat olla sieltä päiväkodista pois ja olla isän kanssa päivän silloin jos toisen tällöin ne ovat arvokkaita hetkiä myös lasten kehittymisen kannalta kuntaliitto on arvioinut että tämä tuo säästöä noin kolmekymmentäkuusi pilkku seitsemän miljoonaa sitä on vähätelty täällä mutta mutta näin kuntaliitto toteaa myös tässä on aika paljon todettu muun muassa edellinenkin puheenvuoron pitäjä että asiantuntijalausunnot on sivuutettu kuitenkin täällä todetaan että päiväkodeissa kaksikymmentä tuntia varhaiskasvatusta viikossa on saadun asiantuntijalausunnon asiantuntijalausunnon mukaan hyvin toteutettuna riittävä määrä varhaiskasvatuslain tavoitteiden saavuttamiseksi ruotsissa on viisitoista tuntia en tiedä mistä sitten se neljäkymmentä tuntia tulee miksi oppositio ei vaadi kahdeksankymmentä tuntia tai kuusikymmentä tuntia se on aina joku luku joka on sitten valittu mutta kaksikymmentä tuntia on asiantuntijoiden joita täällä on peräänkuulutettu lausuntojen mukaan mukaan riittävä mutta huolta pitää kantaa siitä että meillä eivät kaikki lapset osallistu varhaiskasvatukseen itse kannatan vapaaehtoisuutta mutta siten että se olisi mahdollisimman matalan kynnyksen päässä ja sen takia toivon että kunnat avaavat erilaisia varhaiskasvatuksen malleja avoin päivähoito on hyvä malli siinä tämä tuntiperusteinen laskutus on yksi keino saada perheet käyttämään entistä rohkeammin me käytimme esimerkiksi oman perheen kanssa silloin kun toinen lapsi oli kotona puolipäivähoitoa mikä oli erinomainen sille toiselle lapselle hän sai sitä aktiivista toimintaa siellä siellä päiväkodissa ja ja hänellä oli ammattilaiset kasvattamassa sen sen puolipäivähoidon osalta arvoisa puhemies aivan lopuksi oma toiveeni olisi että joskus pääsisimme suomessa siihen malliin että tämä kaksikymmentä tuntia se aktiivisen

arvoisa puhemies pyysin vastauspuheenvuoroa koska halusin kommentoida tätä edustaja heinosen puhetta kun hän siellä puhui pakollisuudesta minun tietääkseni kukaan ei ole esittänyt sitä että varhaiskasvatus olisi pakollista en ole sellaista puheenvuoroa kertaakaan tässä salissa kuullut tässähän kannetaan nyt huolta siitä että perheiden valinnanvapautta ollaan rajoittamassa siitä tässä on kyse aiheuttaen tietyille perheille sitten aika merkittäviäkin käytännöllisiä ongelmia mitä tulee perheiden arjen pyörittämiseen ja myöskin rajoittaen perheiden vapautta itse valita miten haluavat lasten kasvatuksen hoitaa ja järjestää sitten edustaja heinonen kommentoi tätä sivistysvaliokunnan mietintöä liittyen tähän osa aikaiseen hoitoon että se hyvin toteutettuna voi täyttää näitä kasvatuksellisia tavoitteita yksi keskeinen ongelma suomessa tällä hetkellä on kuitenkin se että meillä ei ole mitään tämmöistä vakiinnutettua osa aikaista hoitojärjestelmää eli niitä käytäntöjä pitää nyt luoda kokonaan uusiksi minkä lisäksi merkittävä osa asiantuntijoista on kommentoinut sitä että se ei tule olemaan helppoa eikä mahdollista jos tätä hoitoa toteutetaan osaviikkoisena

arvoisa puheenjohtaja kertaan vielä sen saman mitä tässä salissa on on kertaalleen jo jo kerrattu kun mennään näihin oecd maihin seitsemänkymmentäviisi prosenttia varhaiskasvatuksessa eu maissa kahdeksankymmentäkahdeksan prosenttia suomessa prosenttia ja ja neljä vuotiaista seitsemänkymmentäviisi prosenttia tämä on alhaisempi kuin muissa eu maissa ja ja se tarkoittaa sitä että tällä hetkellä meillä on se valinnanvapaus olemassa perheet kuten teilläkin päättävät miten ne parhaiten toimivat ja mikä perheille parhaiten sopii mutta tässä kuten niin monesti on todettu ja kuten edustaja andersson tässä varmaan moneen kertaan on todennut tämän saman nythän me rajaamme tämän valinnanvapauden perheiltä lisäämme byrokratiaa ja kenties ne säästöt tulevat sillä että vähennetään lastentarhanopettajien määrää en usko että sillä parannetaan millään lailla meidän varhaiskasvatuksen laatua
edustaja räsänen viimeinen vastauspuheenvuoro ennen keskustelun aloittanutta heinosta
herra puhemies oikeutta varhaiskasvatukseenhan ei olla nimenomaisesti tällä esityksellä poistamassa vaan se edelleen jatkuu mutta jos ajatellaan sitten tätä kokopäiväistä päivähoitoa varhaiskasvatusta niin sitä ei ole alun perin rakennettu kokopäiväiseksi suomessa nimenomaan sen varhaiskasvatuksen tarpeesta käsin vaan työssäkäynnin tarpeista käsin vanhempien työpäivän näkökulmasta käsin ja tässä mielestäni hyvä vertailukohta on ajatella kouluja ja ja alakoululaisia joilla on yhdeksäntoista tuntia viikossa kasvatusta sitten heillä voi olla iltapäivähoitoa mutta se riippuu nimenomaan vanhempien työelämän tarpeista jos vanhemmat ovat kotona niin eivät he silloin sinne iltapäivähoitoon lasta vie vaan nimenomaan vain niissä tilanteissa sitten ovat ikään kuin kokopäiväisesti pienetkin koululaiset poissa jos vanhemmat työelämän sitä tarvitsevat

toteaisin vain lyhyesti että kunnallinen päivähoitojärjestelmähän on lähtenyt ensisijaisesti lastensuojelullisista ja sosiaalisista lähtökohdista ei tästä päivähoidon hoitofunktiosta eikä myöskään varhaiskasvatusfunktiosta ne ovat molemmat myöhempää perua

itse kyllä arvostan erittäin korkealle myös suomalaiset äidit ja isät ja heidän tekemänsä kasvatustyön pidän sitä arvokkaana arvokkaana en pidä siitä lähestymistavasta että lähin omainen olisi viranomainen vaan vaan kyllä siinä tilanteessa kun kotona on äiti tai isä ja kaikki on niin sanotusti kunnossa lapselle hyvä paikka on oma kotikin tämä varhaiskasvatusoikeushan tässä säilyy

ja se on se on tärkeä arvo mutta kokopäiväinen hoito silloin kun toinen vanhemmista on kotona on hieman sama kuin se ettemme tarjoa tällä hetkellä kaikille lapsille yöhoitoakaan jos heillä eivät vanhemmat ole yötyössä eli siinä on tämä sama logiikka että tarjotaan niitä palveluita mitä perheet tarvitsevat ja luotetaan edes vähän suomalaiseen äitiin ja isään minä luotan heihin paljon

arvoisa herra puhemies hallitusohjelman mukaan varhaiskasvatusta tulee kehittää kehittää tukemaan lapsen hyvinvointia kuitenkin hallituksen esitys jossa rajataan varhaiskasvatus osalta lapsista säästöjen takia täysin toiseen suuntaan elikkä päinvastaisesti ja on hyvin lyhytnäköistä politiikkaa subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus sekä ryhmäkokojen kasvattaminen tulevat lisäämään eriarvoisuutta heikentämään palveluiden laatua yli yhdeksänkymmentä prosenttia asiantuntijoista piti esitystä huonona ja on todella hämmästyttävää että huolimatta kokoomus keskusta ja perussuomalaiset eivät halua kuunnella asiantuntijoita vaan toteuttavat aivan toisensuuntaista lapsiperhepolitiikkaa hallituspuolueet hakevat säästöjä jotka tulevat tulevaisuudessa todella todella kalliiksi niin yksittäiselle lapselle kuin myös koko yhteiskunnalle näillä muutoksilla käytännössä romutetaan tasa arvoinen varhaiskasvatus joka on ollut yksi pohjoismaisen hyvinvointivaltion peruspilareita tutkimuksista tiedämme että laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen kehitystä ja oppimista ja ehkäisee syrjäytymistä varhaiskasvatus auttaa lasta muodostamaan vertaissuhteita ja kehittämään sosiaalisia taitoja maahanmuuttajataustaisten lasten kotoutumiseen ja kielitaidon oppimiseen sillä on erityisen suuri vaikutus hallitus esittää nyt että lapsen oikeuden varhaiskasvatukseen tulee riippua hänen vanhempiensa elämäntilanteesta päivähoitoon kohdistettavat säästöt sulkevat päivähoidon ulkopuolelle juuri niitä lapsia jotka kaikkein eniten tarvitsevat laadukasta varhaiskasvatusta hallituksen lakimuutokset mahdollistavat tulevaisuudessa osa aikaisille lapsille jopa kolmenkymmenenyhdeksän lapsen opetusryhmät samanikäiset lapset voivat olla erikokoisissa ryhmissä riippuen siitä onko lapsi kokopäiväryhmässä vai osa aikaryhmässä suuressa ryhmässä hoitajat hoitajat ovat entistä kuormittuneempia ja jää vähemmän aikaa kullekin lapselle tämä tulee vaikuttamaan myös lapsen ja aikuisen välisiin vuorovaikutustilanteisiin turvallisiin ja hyviin ihmissuhteisiin tämän lisäksi lapsen näkökulmasta vuorovaikutussuhteiden määrä kasvaa ja lapsiryhmät tulevat olemaan jatkuvassa muutoksen tilassa tämä vähentää mahdollisuuksia lapsen yksilölliseen kohtaamiseen ja huomioimiseen tämä tulee vaikuttamaan myös lasten keskinäisen sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen ja sitä kautta vaikuttaa vaikuttaa lapsen omaan sosiaaliseen ymmärrykseen ja kehitykseen hallituksen lukuisilla säästölaeilla tulee väistämättä olemaan se vaikutus että lapsiperheiden köyhyys lisääntyy on selvää että varhaiskasvatuksen säästöt syventävät tätä ongelmaa varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen hankaloittaa merkittävästi pätkätöissä olevien vanhempien osallistumista työmarkkinoille vaikutus kohdistuu erityisesti nuoriin äiteihin jos työttömän vanhemman lapsi on siirretty osa aikaiseen varhaiskasvatukseen on hänen vanhempansa vaikeampi paitsi etsiä töitä myös ottaa tarjottua työtä vastaan esityksen mukaan varhaiskasvatus voi jatkua kokopäiväisenä jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tämä kirjaus on kuitenkin veteen piirretty viiva jota tullaan takuulla noudattamaan eri kunnissa hyvin eri tavalla sivistysvaliokunnan mietinnön mukaan palvelutarpeen arviointimenettely ei missään olosuhteissa saa johtaa perheen leimautumiseen mutta kuka sen takaa että näin ei tulisi käymään todennäköisesti huoltajien kesken tuleekin vallitsemaan suuri epätietoisuus siitä missä olosuhteissa heidän lapsellaan säilyisi oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen kunnille tämä arviointimenettely tulee epäilemättä teettämään lisää työtä ja aiheuttamaan hallinnollisia kustannuksia ja lisäämään byrokratiaa aivan eri suuntaan kuin hallituksen tavoitteena byrokratian purkamisen osaltakin oli

arvoisa herra puhemies

palvelujen ja ja tiettyjen saavutettujen saavutettujen mahdollisuuksien leikkaaminen ei tietenkään ole kenellekään meistä mieluisaa mutta tässä kohtaa nyt on kuitenkin mielestäni lähdetty varsin varsin oikeaan suuntaan ja asian luonteeseen nähden kivuttomasti etenemään kuten tässä aikaisemmin on jo on jo todettu niin aikanaan kun luotiin tämä mahdollisuus lasten päivähoitoon tavoitteena oli tukea lapsen vanhempien erityisesti äitien töihin pääsyä ja työllistämistä ja mielestäni tämä on edelleenkin aivan keskeinen tehtävä meidän päivähoito ja varhaiskasvatusjärjestelmässä ja sitä se palvelee edelleenkin myös tämän tämän hallituksen esityksen toteuduttua mitä tulee varhaiskasvatuksen laatuun nyt kun mahdollisuus huom subjektiivinen mahdollisuus päivähoitoon kahdenkymmenen tunnin ajan edelleen säilyy niin se laatuhan on aivan olennainen kysymys lastentarhanopettajien koulutusta lisätään ja mielestäni tämä varhaiskasvatussuunnitelma on kyllä aivan erinomainen työväline jota tähän asti ei ole kaikkialla käytetty

mietinnössään totesi on syytä syytä kohdistaa tukea niille jotka sitä erityisesti tarvitsevat ja keskittyä siihen varhaiskasvatuksen laatuun mikä on kyllä äärimmäisen tärkeä asia mitä tulee tähän itse esitykseen ja tähän esitettyyn kritiikkiin tässä edellä mielestäni tässä on nyt turhaan turhaan pyritty leimaamaan erilaisia vanhempia ja ikään kuin leimaamaan omalla tavallaan työttömien ihmisten heidän joilla ei ole sitä mielestäni siunattua asemaa olla työn piirissä vanhemmuutta kuitenkin tulee muistaa että tällä lakiesityksellä on kuten aikaisemmin on tehty mielipidetutkimuksia aika monen suomalaisen vahva tuki ja kyllä kernaasti yhdyn tässä edustaja timo heinosen esittämään näkemykseen siitä että lähiomainen on aina hyvä kun se on vanhempi eikä viranomainen tämä on tämä on hyvä lähtökohta mielestäni tällä lakiesityksellä sen tietyistä haasteista kun kyseessä on säästölaki huolimatta annetaan aivan oikea viesti siitä että se ykköskasvatusvastuu on aina ensi sijassa lapsen vanhemmilla tai vanhemmalla mutta julkisen järjestelmän kautta voidaan antaa sitä tarvittavaa tukea yhä edelleen nytten tämän lakiesityksen toteutumisenkin jälkeen

ajattelu siitä että kun käsitellään säästölakia niin säästöjä voitaisiin perustella sillä ovatko mielipidemittaukset näiden säästöjen takana vai eivät kyllä eduskunnassa tehtävänä on arvioida toteutuvatko nämä säästöt vai eivätkö toteudu ja sitten se on ideologisempaa käyvätkö suurelle yleisölle nämä tehdyt esitykset tai eivät minusta ei ole hirveän hyvä kun me puhumme kuitenkin alle seitsemän vuotiaitten lasten sivistyksellisistä oikeuksista että me kysymme me kysymme mielipidemittausten pohjalta minkälaisia ratkaisuja me teemme sitä varten ovat asiantuntijakuulemiset ja kyllä se minusta on aika iso juttu että valiokunnassa esimerkiksi valtiovarojen sivistysjaostossa meillä ei käynyt yhtään asiantuntijaa joka olisi kiitellyt tätä esitystä ei edes kuntaliitosta koska tähän liittyy niin paljon ongelmia kyllä meidän tehtävämme on nämä ongelmat täällä selvittää eikä katsoa sitä mitä

puhemies tässä tuli kyllä aika erikoinen näkemys että valtaosa suomalaisista tukisi tätä esitystä siis oletteko te edustaja sitä mieltä että valtaosa suomalaisista on sitä mieltä että meidän päiväkotiemme ryhmäkokoja pitäisi kasvattaa te puhutte laadusta te haluatte satsata laatuun

täällä ei ole puhuttu siitä mitä tämä lakiesitys tuo yksityisille palveluntuottajille tämä osa aikaisten ja kokoaikaisten sekoittuminen pystyvätkö yksityiset palveluntuottajat enää tekemään sitä omaa työtään takaamaan sen laadun tämä on todella iso kysymys ja hallituksen puolella on kyllä yritysten puolesta paljon puhujia mutta tässä laissa sitä ei ole huomioitu

tässä välissä tämän keskustelun aloittaneelle edustaja honkoselle vastauspuheenvuoro ja sitten syntyneistä uusista rönsyistä käydään niitä keskusteluja sen jälkeen sitten nyt edustaja honkonen
arvoisa arvoisa herra puhemies mitä tulee tähän tähän äskeisessä puheenvuorossa esitettyyn arvosteluun niin kyllä ne viestit mitä minä olen saanut saanut kentällä ja muutenkin tukevat sitä ajatusta että meidän on on tehtävä myös kansalaisten arvojen mukaista politiikkaa ja ja kansalaisten arvojen mukaisia päätöksiä minulle ei ole ainakaan tähän asti tuolla kentällä kentällä tullut tätä esitystä vastustavaa vastustavaa mielipidettä vastaan pikemminkin kannustavia puheenvuoroja nimenomaan ihmisten vastuunottamisesta ja ja tietynlaisen vastuunoton alleviivaamisesta alleviivaamisesta minun mielestäni lähtökohtana on oltava se että kun se kaksikymmentä tuntia on oikeus niin sen silloin tarjottavan varhaiskasvatuksen on oltava laadukasta kyllä ihmettelen kuten edustaja kärnä tässä edellä totesi millä perustellaan se että seitsemän vuotiaalle riittää kaksikymmentä tuntia mutta sitten kuusi vuotiaalle ja viisi vuotiaalle ei

arvoisa puhemies ensimmäistä kertaa täällä salissa todettiin nyt suoraan että tämä on myös arvovalinta ideologinen valinta me olemme täällä oppositiossa katsoneet että tämä on teidän puoleltanne säästölaki jota asiantuntijat vastustavat ja toteavat että niitä säästöjä ei synny katsotaan sitä oikealta vasemmalta keskeltä ylhäältä tai alhaalta niin niitä säästöjä ei tällä synny ja nyt te kerrotte että tämä on siis arvovalinta ideologinen valinta kiitoksia hyvät edustajat että nyt kerroitte tämän meille koska me uskoimme että kyseessä on säästölaki joka ei kohtele lapsia oikein te katsotte tätä ideologisena asiana ja te ette ole tässä kyllä lasten puolella

herra puhemies palaan näihin mielipidemittauksiin niissä on otettu kantaa nimenomaan siihen että että kun on vanhemmat jotka ovat kotona niin tarvitseeko silloin lapsella olla oikeus kokopäiväiseen hoitoon kyllä niissä mielipidemittauksissa aivan valtaosa suomalaisista on ollut sitä mieltä että ei tarvitse

tässä nyt edustaja honkonen ja minun korviini myös hieman edustaja räsänen puhuivat siihen sävyyn ikään kuin tämä kasvatusvastuu ei suomalaisille lapsiperheille olisi aivan selvä asia kenelle se kuuluu ja sehän kuuluu se päävastuu tietysti vanhemmille olen jotenkin ymmärtänyt näistä puheenvuoroista että tällä lakiesityksellä haluttaisiin niin kuin edustaja honkonen totesi alleviivata sitä kasvatusvastuuta ja ja kiinnittäisin huomiota siihen että käsittääkseni tällaista ongelmaa ei suomalaisessa yhteiskunnassa ole aivan tuoretta tietoa ei ole ellei sivistysvaliokunta ole sellaista saanut mutta kaksituhattaneljä niiden vanhempien lapsista joiden vanhemmat eri syistä ovat kotona noin kymmenen prosenttia vain on kokopäivähoidossa ja silloin siihen on aivan perusteltu tarve ei meillä ole tällaista ongelmaa pitäisi alleviivata kenen se vastuu lasten kasvatuksesta on

pidän tärkeänä että edustajat voivat käyttää oikein siis kunnon puheenvuoroja että myös niille jää tilaa ja sijaa kunnon puheenvuoroja voivat toki olla vastauspuheenvuorotkin mutta pituudeltaan riittävän mittaisia

arvoisa puhemies toteaisin tähän että kun vedotaan galluptuloksiin kyselyihin niin silloin olisi hyvä olla johdonmukainen edes sen käynnissä olevan keskustelun ja hallituksen esityksen suhteen minä en usko että tästä maasta pystytään tekemään yhtään sellaista kyselyä jossa enemmistö suomalaisista olisi sitä mieltä että kolmenkymmenenyhdeksän lapsen ryhmät ovat ihan ok jos nyt oman päätöksentekonsa haluaa perustaa suomalaisten enemmistön kannalle niin olisi hyvä muistaa tämäkin puoli minä itse en pane hirveästi painoa näihin kyselyihin sen takia että minun potentiaalinen kannattajakuntani on joka tapauksessa vähemmistöä ja kannattaa subjektiivista päivähoito oikeutta ihan kaikille

puheenjohtaja tässä on viitattu näihin gallupeihin ja on erikoista että tässä asiassa ei ei kuunnella gallupeja monissa muissa poliittisissa asioissa oppositio kyllä niitä voi sitten käyttää että enemmistö on tätä mieltä mutta asiantuntijat ovat myös tästä itse asiasta sanoneet myös niin että että tosiaan tämä kaksikymmentä tuntia on riittävä pienelle lapselle ja tosiaan päivähoito on sitten ehkä hieman myös erikseen pitäisi muistaa tässä asiassa myös että samassa yhteydessä sitten myös tällä hallituskaudella ollaan lisäämässä lasten mahdollisuuksia tämmöiseen avoimeen päivähoitoon varhaiskasvatukseen kerhotoimintaan perheitten kotipalveluihin ollaan tekemässä merkittävästi satsauksia elikkä nimenomaan perheitten valinnanvapautta lasten hoitamiseen liittyen ollaan lisäämässä

arvoisa puhemies minulle ei ole henkilökohtaisesti mitään ongelmaa siinä jos joku haluaa käyttää tilastoja ja kertoa mitä mieltä kansan suuri enemmistö on mutta minusta teidän eduskuntaryhmänne eturivi oli perustelemassa tätä säästöä säästönä eikä ideologisena keskustan valintana jos tämä on teille ideologinen valinta niin nyt olette kyllä todella syvillä vesillä minä olen aina uskonut siihen että keskusta on nähnyt että suomalainen päivähoito on tärkeä te te olette juuri tällä esityksellä romuttamassa esimerkiksi meidän perhepäivähoitojärjestelmän koska näiltä

on pedagogista

edustaja honkonen vastauspuheenvuoro
arvoisa herra puhemies edelleenkään ei ole tullut siihen selkeää vastausta millä perusteellaan se että se kaksikymmentä tuntia olisi liian vähän varhaiskasvatusta viikossa kun se ei kerran kouluikäiselle lapselle sitten ole ei muuta

niillä kasvatustieteen asiantuntijoilla jotka ovat kommentoineet ovat kommentoineet se se lausunto on liittynyt siihen että teoriassa kaksikymmentä tuntia voi olla riittävä mutta suomessa ei ole tällä hetkellä vielä sellaista järjestelmää jossa varhaiskasvatus olisi rakennettu tämän osa aikaisen hoidon hoitojärjestelmän puitteissa se on ensimmäinen mutta toinen on se että hallituksen esitykseen edelleen sisältyy mahdollisuus osaviikkoiseen hoitoon mitä kukaan kasvatustieteen asiantuntija ei ole kannattanut

puhemies tämähän on pakkolaki tämähän on pakko te puhutte siellä puolella vanhempien valinnanvapaudesta te olette useaan otteeseen tänään täällä puhuneet siitä että vanhemmilla täytyy olla valinnanvapaus mutta samaan aikaan te viette sitä valinnanvapautta pois ja sieltä hallituspuolueiden piiristä kukaan ei ole vieläkään vastannut onko se hyväksyttävää onko se perustuslain mukaan sopivaa ja hyväksyttävää teidän mielestänne että eri kunnissa olevat lapset ovat nyt eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä ovat

arvoisa puhemies täällä on puhuttu ettei voisi ideologisesta kulmasta myös tätä asiaa katsoa kyllä toki voi katsoa niin kuin huomaan ainakin että oppositiokin katsoo tätä päivähoitokysymystä kokopäivähoitoa kunnallisessa se on ollut teidän ideologinen ratkaisunne vuosikymmeniä ja te olette sitä ajaneet koko ajan tässä vaiheessa kyllä

takia se esitys viime kaudella teillä kaatui eikä

kyllä tässä ideologinenkin vaihtoehto on ilman muuta ollut teillä selvästi

herra puhemies ensinnäkin toivon että opposition näkemyksiä ei yleistetä koska täällä on myös oppositiopuolue joka kannattaa osaa tästä ehdotuksesta eli nimenomaan tätä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamista kahteenkymmeneen tuntiin haluan todeta sen että nythän on erinomainen mahdollisuus olla rakentamassa sitä lapsilähtöistä kahdenkymmenen tunnin mittaista varhaiskasvatusta joka on pituudeltaan suurin piirtein samanmittainen kuin siellä alakoulussa ykkös ja kakkosluokassa se koulupäivä ja sitten täytyy muistaa että niille lapsille joiden vanhemmat työn opiskelun tai jonkun muun syyn takia sitten tarvitsevat sitä kokopäiväistä hoitoa sekin taataan tässä mielestäni tältä osin tämä esitys on erinomainen

se että että kun me puhumme kahdenkymmenen tunnin varhaiskasvatuksesta niin niin joillekin lapsille se voi olla riittävä mutta me emme voi lähteä siitä että että se on systemaattisesti kaikille riittävä sen tämä laki velvoittaa että jos joku lapsi tarvitsee yli kaksikymmentä tuntia varhaiskasvatusta niin se pitää pystyä perustelemaan toisaalta tämä lähtökohta koko tälle asialle on aivan erilainen

ministeri kiurun johdolla siirtyä kahteenkymmeneen tuntiin oli se että nyt ei voi esimerkiksi kuntia velvoittaa tarjoamaan lapsille lämmintä ruokaa koska tämä kahdenkymmenen tunnin tuntiraja

jarva ja sen jälkeen siirrymme puhujalistaan jossa on samoja nimiä jotka nyt ovat pyytäneet vastauspuheenvuoroja tähän saakka on käytetty kahdeksantoista varsinaista puheenvuoroa ja sata vastauspuheenvuoroa
puheenjohtaja jotta ei väärää tietoa levitetä niin edelleenkin kaikilla suomalaisilla lapsilla säilyy oikeus tähän subjektiiviseen varhaiskasvatukseen se on se kaksikymmentä tuntia se on neljäkymmentä tuntia nyt se rajaus siinä on rajaus tälläkin hetkellä ja kaksikymmentä tuntia on se rajaus nyt sitten jatkossa ja toisin kuin myös annetaan ymmärtää niin kaikki perheet joilla on tarvetta joko sen lapsen oman tilanteen tai sen perheen tilanteen vuoksi tulevat saamaan kokopäiväisen hoidon jatkossakin ne perheet joilla ei sitä tarvetta ole eivät saa sitä julkista palvelua
varsinainen puheenvuoro edustaja mikkonen

arvoisa puhemies ykn lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu sopimuksen mukaan lasta ei saa syrjiä minkään häneen itseensä tai vanhempiinsa liittyvän seikan perusteella varhaiskasvatus on lapsen oikeus jonka ei pidä olla riippuvaista vanhempien työstä ja sen muutoksista hallitus on esityksessään subjektiivisen päivähoito oikeuden poistosta täysin sivuuttanut lapsen oikeudet ainoa perustelu päivähoito oikeuden rajaukselle on säästö mitään muuta näkökulmaa ei ole huomioitu tämän hallituspuolueiden edustajat ovat myöntäneet ja ehkä siksi hallituksen puolelta on yritetty laittaa lakia vastustavien suuhun sellaisia perusteita jotka eivät ole totta tässä ei ole kyse kotihoidon ja päiväkodin paremmuudesta lastenhoitomuodot kotihoidosta päiväkotiin ja perhepäivähoitoon ovat yhtä arvokkaita oleellista on että perhe voi itse valita heille kulloinkin sopivan

riippuvat kulloinkin perheen tilanteesta on hyvin kyseenalaista saadaanko tällä esityksellä todellisia säästöjä päivähoidolla on ennalta ehkäisevä merkitys lastensuojelussa mikä on lakiinkin määritelty vuonna kaksituhattaneljätoista päivähoidossa on tarjottava tarjottava erityistä tukea joka edistää ja turvaa lasten kasvua kehitystä ja hyvinvointia sekä tukee vanhemmuutta jo silloin kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana subjektiivinen päivähoito onkin todennäköisesti pääsyy siihen että toisin kuin muissa ikäluokissa nolla viiva kuusi vuotiaiden lastensuojelutapausten määrä ei ole noussut kaikissa muissa ikäluokissa nousu on ollut raju mutta päiväkoti ikäisten kohdalla on pysynyt vakaana päivähoito onkin suhteellisen edullinen tukimuoto vuoden kokopäivähoidon kustannus on keskimäärin kaksitoistatuhattaviisisataa euroa kun lastensuojelun laitoshoito maksaa sataneljätuhatta euroa hallituspuolueet ovat kyselleet pitääkö kaikille perheille tarjota subjektiivinen oikeus kokopäivähoitoon ja eikö riitä että lastensuojelusyistä saa sen oleellista onkin ymmärtää päivähoidon ennalta ehkäisevä rooli meidän monen on vaikea pyytää apua vaikka sitä tarvitsisi haluamme selvitä ja sinnittelemme usein niin pitkälle saakka kuin mahdollista sama tilanne on monissa perheissä kuinka moni vanhempi hakee lastensuojeluperustein kokopäivähoitopaikkaa vaikka tarvetta olisikin haetaanko apua vasta sitten kun tilanne on jo liian pitkällä lasten ja perheen hyvinvoinnin näkökulmasta emme myöskään tiedä mitkä tekijät hyväksytään lastensuojeluperusteiksi kuka ne määrittelee miten ja millä ajalla ovatko nämä samat kaikkialla riittääkö pelkkä oma ilmoitus millaisia todistuksia vaaditaan miten asiaa seurataan vai seurataanko tätä

luvulla painava peruste siihen oli se ettei haluta että sosiaalisten syiden arviointi saattaa leimata lapsia ja perheitä nytkö se halutaan takaisin tiedämme että työelämän muuttuessa yhä vähemmän pysyväksi työssäolo ja työttömyysjaksot tulevat vaihtelemaan jos samaan tahtiin lapsi joutuu vaihtamaan päivähoidosta kotihoitoon ryhmästä toiseen se ei ole lapsen edun mukaista maahanmuuttajalasten näkökulmasta kokopäivähoito on lisäksi merkittävä kielen oppimisen kannalta äitiyslomalla ja hoitovapaalla olevien kohdalla syynä voi olla äidin uupumus ja vanhempien lasten tarve ikäisilleen leikkikavereille yksi käytännön syy on se että kunnat eivät ole voineet taata lasten pääsyä tuttuun vanhaan ryhmään mahdollisen kotonaolojakson jälkeen palveluihin ja varhaisiin tukitoimiin käytetty raha on kannattava investointi luvun laman vuosina lasten peruspalveluista leikanneet joutuivat maksamaan moninkertaisesti rahaa lasten ja nuorten psykiatrisiin palveluihin lakiesityksen ainoa perustelu on säästö se on hyvin kyseenalainen sen sijaan vaikutukset lasten ja perheiden hyvinvoinnille ja tasa arvolle ovat selviä siksi tämä lakiesitys tulisi hylätä

arvoisa puhemies

paljon digiloikatkaan auta julkisen puolen päiväkodeissa on aivan tavallisten perheiden tavallisia lapsia ja myös paljon erityistä hoitoa kuntoutusta tarvitsevia lapsia lastensuojelulapsia ja maahanmuuttajataustaisia lapsia tähän todellisuuteen siis lisättäisiin päivähoito oikeuden rajaamisen seurauksena kahdenkymmenen viikkotunnin osapäivälapset joille myös pitää muun muassa varhaiskasvatussuunnitelmat tehdä ja sitä ennen näitä lapsia pitäisi lastentarhanopettajien riittävästi havainnoida jotta sillä lakisääteisellä varhaiskasvatussuunnitelmalla olisi mitään todellisuuspohjaa jos ajattelen vaikkapa kolmevuotiaita lapsia ja vähintään kahdenkymmenenneljän lapsen ryhmää niin ei siinä kaksikymmentä viikkotuntisen osapäivälapsen päivittäisessä neljässä tunnissa kyllä ehdi juuri muuta kuin syödä pukeutua ulkoilua varten ja tulla sieltä ulkoa takaisin ja riisuutua siinä se nelituntinen varhaiskasvatus menikin lasten vuorovaikutussuhteiden määrä suuressa ryhmässä voi nousta yli heidän sietokykynsä ajatelkaahan niitä kokopäivälapsia jotka ovat siinä mukaan luettuna maksimissaan kolmenkymmenenyhdeksän lapsen ryhmässä joka päivä ja sitten siihen tulee alkuviikosta yksi porukka kaksikymmentä tuntisia lapsia ja loppuviikosta porukka osapäivälasten osalta vaihtuu kun tulevat ne loppuviikon kaksikymmentä tuntiset lapset jos tuntia ei jaotetakaan päivittäiseksi hoitoajaksi vaan käytetään vaikka puolella viikosta tämä päätösesitys suosii yksityisiä päiväkoteja joista voi rahalla ostaa lisää tunteja ja jatkossa julkisen puolen päivähoitoon hakeutuisivat lähinnä pätkätöitä tekevien perheiden lapset

lapsi on nimen saanut näiden perheiden lapset ovat siis olleet muutaman tunnin kuukaudessa päiväkodissa ylimääräisinä siinä omassa ryhmässään tämä järjestely on on ollut toimiva ja tasapuolinen kaikille perheille ja lapsille eikö siis vanhempien harkintakyky ja päivähoidosta vastaavien ammattilaisten osaaminen kunnissa ole toiminut meillä tähän saakka hyvin onko sivistysvaliokunnalla ollut kuultavanaan asiantuntijoita jotka olisivat lausuneet että vanhemmat eivät osaa arvioida sitä onko heidän lapsellaan tarvetta päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen en oikein jaksa uskoa sellaista lausuntoa löytyvän varhaiskasvatuspalveluita ja julkisen puolen henkilöstön etuja ollaan leikkaamassa karkealla kädellä miten varhaiskasvatuksen henkilöstö tulee jaksamaan edistääkö se laadukasta varhaiskasvatusta arvoisa puhemies lopetan siihen että totean lasten päivähoidossa tehtävän monen perheen kannalta ensiluokkaista työtä lapsiryhmien suurentaminen yhdessä henkilökuntaa koskevien etuisuuksien huonontamisen kanssa on kelvoton kiitos tästä arvokkaasta työstä

arvoisa puhemies ammattilaisten toteuttama varhaiskasvatus tukee vanhempien kasvatustyötä joka on laissa säädetty ensisijaiseksi rooliksi oikeutta varhaiskasvatukseen ei olla poistamassa siis keneltäkään vaan se turvataan kaikille lapsille jatkossakin hallituksen esitys subjektiivisen varhaiskasvatuksen osalta turvaa jokaisen lapsen oikeuden vähintään kahdenkymmenen tunnin varhaiskasvatukseen joka on asiantuntijoiden mukaan riittävä määrä saavuttamaan lapsille suunnatut suunnatut ja tavoitellut pedagogiset tavoitteet kun vanhemmat eivät työn tai opiskelun vuoksi tai perheen tilanne tai lapsen etu sitä vaatii tarjotaan lapselle edelleen tarvittaessa kokopäiväinen hoito hyvin matalan kynnyksen kriteerillä on siis tärkeää huomata että jos lapsi tarvitsee omien tai perheen ongelmien vuoksi ammattilaisen tarjoamaan varhaiskasvatusta enemmän kuin nyt asetettavat kaksikymmentä tuntia hän saa sitä myös jatkossa tämän esityksen myötä saavatkin lapsiperheet nyt mahdollisuuden kattavammin vastaanottaa apua ja tukea ongelmiinsa tämä toteutuu nyt paremmin niissä kunnissa joissa tarveharkinta otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen määrän osalta ja kyllä tämä on hyvää tarkoittavaa ja turvaa tuovaa byrokratiaa joka vaatii enemmän varhaiskasvatuksesta kunnissa vastaavalta henkilöstöltä he käyvät perheen kanssa yhdessä läpi perheen laajemman tarpeen varhaiskasvatukseen ja henkilökohtaisen tuen tämän mallin kautta me voimme puuttua perheiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tehokkaammin jatkossa on parempi että vaikeatkin asiat otetaan puheeksi kuin että automaattisen varhaiskasvatuspalvelun käytön ohessa tilaisuuksia perheen tilanteen kohtaamiseen on vähemmän byrokratia ei ole ainoastaan huono asia vaan siitä on purettava turhat normit pois tälle normille on kuitenkin tarve sekä säästö että hyvinvointisyistä lapsen hoitopaikkaa ei tulla jatkossakaan siirtämään vanhempien työtilanteen muuttuessa myös työttömäksi jouduttaessa lapsen hoitopaikka säilyy pari kuukautta joten hoitojärjestelmä joustaa tässä tilanteessa jatkossakin hallitus haluaa kehittää myös

avomallisia päivähoito ja varhaiskasvatuspalveluita joissa koko perhe voi olla mukana tämähän on erityisen näissä mukana se mikä on huomattavaa on sitten myös se että osapäiväisiä ja kokopäiväisiä hoitolapsia on nytkin samoissa päivähoitopaikoissa joten asia ei ole uusi ammattilaisille ryhmäkokojen ylärajan joustavoittaminen on tässä juuri tarpeen jotta ryhmät saadaan järjestettyä tarkoituksenmukaisesti tätä muutosta on on myös laajasti kiitetty kuntien sivistysjohtajien toimesta

arvoisa puhemies ensinnäkin aloitan siitä tärkeimmästä perustuslakivaliokunta käsitteli tämän lakiesityksen yhteydessä lakiesitykseen liittyviä perustuslaillisia haasteita perustuslakivaliokunta totesi että tähän lakiesitykseen liittyy myöskin arvio

vienyt valtioneuvostossa läpi niin että eduskunta näihin ryhmäkokoihin ei sitten voisi

totesi että tämän lakiesityksen yhteydessä on käynyt ilmi että tähän liittyvät nämä ryhmäkoot ja ne on tuotava eduskunnan päätettäväksi lainsäädännöllä niin kuin vanhuspalvelulain mitoituksen osalta viime hallituskaudella tiedettiin että

tänään puskemassa läpi sellaisen säästölain jonka vaikutuksia joudutaan vasta myöhemmin arvioimaan tämän myöntääkin sivistysvaliokunta omassa mietinnössään jossa sivistysvaliokunta toteaa että näitä esiin tulleita ongelmia tarkastellaan minusta tämä on eduskunnan arvovallan näkökulmasta kyllä aika erikoinen ratkaisu niitä tarkastellaan siis sitten kun ryhmäkokoasetuksen muuttaminen lainsäädännöllä sitovaksi tullaan eduskunnassa käsittelemään siinä yhteydessä me tulemme tilanteeseen jossa joudumme kaikki ottamaan kantaa siihen

tilanne että kun päivähoitojärjestelmä muuttuu nyt sekä osa aikaiseksi että kokopäiväiseksi jota käytäntöä meillä käytännössä ei ole ollut niin se johtaa siihen että meille syntyy sellaisia tilanteita joissa lapsia on osa aikaisessa hoidossa kolmekymmentäyhdeksän koska tämä vanha asetuskirjaus siitä on eri mitoitus kuin kokopäivälapsilla voidaan ottaa käyttöön jos joku ajattelee että kyllä kunnat tietävät tarkkaan että näin ei tulla lapsia kohtelemaan niin viime hallituskauden lopulla teetettiin opetusministeriössä selvitys ottavatko suomen suurimmat kunnat tämäntyyppisen osapäivälasten erilaisen mitoituksen käyttöön ja sen selvityksen valossa selvisi silloisille hallituskumppaneille että me joudumme törmäämään tähän mitoitukseen joka on osapäivälasten ja kokopäivälasten osalta erilainen siksi on tärkeää että hallituskumppanit olisivat ottaneet kantaa siihen onko teille esitetty kaikki tähän lainsäädäntöön liittyvät asiat joiden sellaisinaan pitäisi olla tämän lainsäädännön eteenpäinviemisessä tutkittuja huonosta valmistelusta kertoo se että hallituspuolueille on tullut yllätyksenä näitä päivähoitoon liittyviä ryhmäkokoja ei voinutkaan valtioneuvostoasetuksella päättää vaan ne on tuotava nyt eduskunnan päätettäväksi tässä toisen vaiheen käsittelyssä jota on luvattu mutta ei kuitenkaan ministerin suulla ole vahvistettu

on tarkoituksena muuttaa kolmea asiaa viime hallituskauden varhaiskasvatuslain uudistuksesta jäi kolme asiaa linjaamatta kolmiportainen tuki päivähoidon puolella pedagogiikan vahvistaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen silloin kävin esittelevänä ministerinä kysymässä keskustalta ja perussuomalaisilta olisivatko he olleet valmiita tulemaan mukaan talkoisiin jossa koko eduskunnan porukalla oltaisiin voitu laatia tiekartta siihen miten ryhmäkokoja voidaan tässä valtakunnassa

merkittävästi isonnetaan ja samalla subjektiivista päivähoito oikeutta rajoitetaan ja se kuva joka meille varhaiskasvatuksesta syntyy on hyvin erilainen kuva kuin se johon suomessa on on aikaisemmin uskottu me olemme uskoneet kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen me olemme uskoneet että myös iltapäivisin tapahtuu varhaiskasvatusta että varhaiskasvatus on siis hoidon hoivan ja pedagogiikan yhdistelmä ja näin ei nyt tapahdu

tullut esille tässä lakiesittelyssä ja tässä valmistelussa josta erittäin monet asiantuntijat voi sanoa että jopa kuntaliitto joka on perinteisesti tätä kannattanut ovat todenneet että säästöä ei tule
seuraavaksi edustaja kontula pyritään tuohon viiden minuutin suositusaikaan kaikissa puheenvuoroissa aivan niin kuin ovat ohjeet tulleet

arvoisa puhemies en ole aivan varma ovatko kaikki täällä tutustuneet niihin selvityksiin joissa on käyty läpi keitä ovat nämä vanhemmat jotka pitävät lapsiaan kokopäiväpaikoilla siitä huolimatta että ovat itse kotosalla vanhemmat jotka ovat kotona lapsen ollessa päivähoidossa voidaan jakaa neljään ryhmään lastensuojelun piirissä oleviin maahanmuuttajataustaisiin työttömiin työnhakijoihin sekä äitiys tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla oleviin on selvää että kaikkien näiden ryhmien lasten päivähoidolla on kansantalouden kannalta suotuisia vaikutuksia perustelen tarkemmin lastensuojelun piirissä olevat lapset voivat säästyä kalliimmilta lastensuojelun tukitoimenpiteiltä kuten perhetyöltä huostaanotolta tai kodin ulkopuoliselta sijoitukselta nimenomaan päivähoitoikäisten lasten keskuudessa merkittävää huostaanottojen kasvua ei samalla lailla kuin muissa ikäryhmissä oikein ajoitettu varhainen tuki myös parantaa niiden lasten kouluvalmiuksia perusturvallisuuden tunnetta ja kykyä toimia vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa jos kotona on lastensuojelun tarvetta aiheuttavia ongelmia yhteiskunnan vastuu kasvatuksesta on erittäin suuri subjektiivisen päivähoito oikeuden siirtymisellä lastensuojelukynnyksen taakse voidaan ennakoida olevan kahdensuuntaisia vaikutuksia joista voivat toteutua joko jommatkummat tai molemmat toisaalta osa selvästi päivähoidosta hyötyvistä lapsista jää sen ulkopuolelle kun vanhemmat eivät halua todistella viranomaisille tarvettaan lastensuojelulliseen tukeen toisaalta lastensuojelun asiakkaaksi voi hakeutua sellaisiakin joiden tarve on tosiasiassa päivähoito mikäli portti päivähoitopaikkaan kulkee lastensuojelun asiakkuuden tai siihen rinnastuvan kautta no entä maahanmuuttajataustaiset perheet heille kielitaidon omaksuminen ja kulttuuristen koodien sisäistäminen sekä ystävyyssuhteiden solmiminen valtaväestötaustaisten lasten kanssa on erittäin tärkeää tulevan koulu uran kannalta osallistuminen päivähoidon toimintaan edistää parhaassa tapauksessa myös vanhempien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan työttömän vanhemman tehtävänä on suomalaisessa yhteiskunnassa pyrkiä kaikin keinoin pääsemään kiinni uudelleen työelämään tai uudelleenkoulutukseen aktiivisen työnhaun ja erilaisten kuntouttavien toimenpiteiden avulla aikuisten työ ja koulutusurat ovat tulevaisuudessa yhä pirstaleisempia ja työmarkkina aseman vaihtelut nopeita irtisanottu asuntovelkainen ja tulevaisuudestaan monella tapaa ahdistunut ja epävarma vanhempi ei aina ole lapselle paras hoitaja ei voida myöskään edellyttää että lapset liikkuvat päivähoitoryhmistä päiväkodeista ja sen myötä ystävyys ja hoivasuhteista toiseen sen mukaan miten työmarkkinat heittelevät heidän vanhempiaan ei liioin ole järkevää että muutokset päiväkodin arjessa ajoittuisivat toistuvasti päällekkäin kodin kriisivaiheiden kanssa viimeinen ryhmä vanhempainvapaalla olevien

on näistä kokopäivähoitoryhmistä kaikkein pienin vain noin kolme prosenttia kaikista olevista lapsista käytännössä valtaosa tällaisista lapsista on siis jo nyt vapaaehtoisesti osapäivähoidossa tai kokonaan kotona subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen tässä ryhmässä ei siten tuo merkittäviä kustannussäästöjä mutta saattaisi yksitäisissä perheissä vaikeuttaa arkea huomattavasti jo kokopäivähoitoa vanhempainvapaiden aikana käyttävien perheiden vähäisyys viittaa siihen että ratkaisuun päädytään perustellusta syystä ehkä vauvaa hoitava vanhempi on syystä tai toisesta väsynyt tai perheen lapset ovat vaikeahoitoisia lapsi voi myös kaivata kaverisuhteitaan eikä halua vaihtaa ryhmää pienemmän sisaruksen synnyttyä uudistuksen vaikutusta pienten lasten äitien työssäkäyntiin on vaikea arvioida melko turvallisesti voidaan kuitenkin ennakoida että sitoutuminen osapäivähoitoon vaikeuttaa työnhakua ja kasvattaa houkutusta jäädä kokoaikaisesti kotiin näin käy varsinkin silloin kun kotiin jäämisen vaihtoehtona on pienten lasten äideille tavallinen työttömyyden opiskelun ja pätkätöiden kombinaatio

tässä on keskustelussa useampaan otteeseen viitattu kasvatusalan ammattilaisten näkemykseen kahdestakymmenestä tunnista ja sen riittävyydestä varhaiskasvatuksen kasvatuksellisten tavoitteiden täyttymiseen minun mielestäni pitäisi kuitenkin tarkastella tätä hallituksen esitystä kokonaisuutena ja sitä miten nämä samat kasvatusalan ammattilaiset ovat kommentoineet juuri tätä nimenomaista esitystä ja varhaiskasvatuksen kokonaisuutta mikä meillä on nyt käsittelyssä

varhaiskasvatusjärjestelmä suomessa niin kuin tässä on useammassa puheenvuorossa jo todettu on hyvin toimiva järjestelmä tällä hetkellä siinä huomioidaan sitä että perheet itse parhaiten osaavat arvioida mikä on omalle lapselle paras tapa hoitaa ja järjestää kasvatusta ja hoitoa se huomioi myöskin sen että lapset ovat yksilöitä että lapsen yksilölliset tarpeet saattavat muuttua ja myöskin sen että perheen tilanteet saattavat muuttua ajan myötä eli meillä on tällä hetkellä joustava perheiden tarpeita huomioiva josta me nyt olemme siirtymässä tämmöiseen rajattuun malliin mikä tulee lisäämään perheiden ongelmia sovittaa yhteen lapsenhoitoa ja ja arkea ja työntekoa ja opiskelua ynnä muuta tämä muutos minkä hallitus nyt esittää johtaa siihen että me siirrymme järjestelmästä jossa tämä joustavuus ja valinnanvapaus on taattu sellaiseen järjestelmään jossa kaikilla vanhemmilla ei enää itse ole oikeutta päättää mikä se paras ja pituus on omalle lapselle kyllä minun mielestäni tässä on kyse ihan selvästä ideologisesta kannanotosta

arvoisa puhemies edustaja räsänen on tänään useampaan kertaan viitannut tähän että suomessa ykkös ja kakkosluokkalaisilla on hyvin lyhyet koulupäivät aivan kuin se olisi verrannollinen tähän kuinka paljon päivähoidossa pitäisi näitä tunteja olla haluaisin nyt vähän kyseenalaistaa tätä asiaa onko meillä tällä hetkellä mielestänne ideaali tilanne alakoululaisten osalta sillä hyvin monissa keskusteluyhteyksissä on keskusteltu juuri siitä että päivät ovat aivan liian lyhyitä siellä lapset ovat aivan liikaa yksin kotona kun päivät loppuvat jo kello kaksitoista lapset ovat koko iltapäivän yksinään kotona kun heille olisi paljon parempi olla vaikka erilaisten taide taikka liikuntatoimintojen parissa iltapäivät siellä koulussa elikkä meillä ei ole tällä hetkellä ideaali tilanne ykkös ja kakkosluokkalaisten osalta enkä toivo että siihen

arvoisa puhemies kun edustaja räsänen kysyi mikä tässä sitten niin erilaista on kun verrataan kouluihin niin emmehän mekään ajattele että suomalainen peruskoulu toimisi niin että lapset voivat valita milloin he tulevat eihän se ole mahdollista että minä jätän maanantain välistä ja tiistainkin ja hoidan minun perusopetuksen oppivelvollisuuteni niin että käyn keskiviikkoisin ja torstaisin ja perjantaisin ja tietenkään tämä lapsi itse ei sitä päättäisi vaan hänen vanhempansa me emme myöskään voi ajatella että tällainen kaksivuotias lapsi ajattelisi otan neljä tuntia nyt tätä hallituksen takaamaa subjektiivista päivähoito oikeutta ja menen kotiin loppupäiväksi koska hän ei itse pysty sitä päättämään se riippuu työmarkkina asemasta joka lapsilla on ja kyllä minun täytyy sanoa että onhan tämä erityisen huolestuttavaa jos kelan johtavat tutkijat kysyvät

nythän ei ole kysymys niistä lapsista jotka olisivat yksin kotona koska nyt on kysymys niistä lapsista joiden vanhemmat ovat kotona eli siinä mielessä mielestäni ei voi verrata nyt niihin pieniin koululaisiin jotka tarvitsevat sitä iltapäivähoitoa pidän myös tärkeänä että pienet koululaiset saavat iltapäivähoitoa jos vanhemmat tekevät täyttä työpäivää mutta varmasti niissä tapauksissa jos siellä vanhemmat ovat kotona he ilomielin ottavat sen koululaisen lyhyen koulupäivän jälkeen kotiin eivätkä eivätkä sellaiset lapset jää iltapäivähoitoon eli on rehellisesti tunnustettava että tämä

lapsi tarvitsisi neljäkymmentä tuntia viikossa varhaiskasvatusta se kaksikymmentä tuntia riittää vallan hyvin pienelle lapselle varhaiskasvatusta

arvoisa rouva puhemies kävin täällä aikaisemmin ja ajattelin että tulen tänne ettei

ja siltä osin on harmillista että tämä keskustelu menee siihen että mikä minun mielestäni on oikein ja miten minun lapseni on kasvatettu näin minun mielestäni ei pitäisi lainsäädäntöä tehdä vaan lainsäädäntö

antaa kansalaisille sekä kunnille tässä tapauksessa kunnille ne perusteet ja puitteet ne lainsäädäntövelvoitteet joilla meidän pitää turvata jokaiselle kansalaiselle jokaiselle lapselle subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen joka lähtee lapsen tarpeesta ja kysehän on tästä sen takia jos me lähdemme rajaamaan tätä lapsen tarvetta niin niin silloin se näkemys on meillä erilainen selvästi näkee että kaikki asiantuntijat jotka ovat olleet valiokunnissa näkevät tämän aivan eri lailla kuten esimerkiksi edustaja räsänen on omissa puheenvuoroissaan todennut arvoisa puhemies hallitus asettaa lapset jo hyvin pienestä pitäen eriarvoiseen asemaan se on tässä yksi oleellinen kysymys jota jota me tällä hetkellä käsittelemme tällä vuosituhannella on tehty selvityksiä perheistä joissa toinen vanhemmista on kotona ja lapsi on kokopäivähoidossa näiden tilanteiden taustalla on todettu hyvin usein olevan myös vahvoja perusteita kokopäivähoidon tarpeelle kuten vanhempien mielenterveysongelmia kielitaidottomuutta tai vakavasti sairaiden sisarusten erityishoidon tarvetta

että vanhemmat itse hakevat tukea ja apua hyvin harvoin vaikka perheen tilanne sitä hyvinkin usein saattaisi jopa edellyttää ja vaatia moni haluaa pärjätä itse ja pelkää leimatuksi tulemista he eivät halua kertoa omista elämäntilanteistaan uupumisistaan parisuhteistaan ja muista ja varsinkaan taholle joka on varhaiskasvatuksen parissa ja alan ihmisille joilta ehkä sitten sitä apua tulevaisuudessa hakisivat lisäksi päiväkodeissa tulee hoidon ja osa aikaisuuden ja suurempien ryhmien takia olemaan entistä vaikeampaa havaita lapsen ongelmia ja tarjota tukea jolla jolla lastensuojelun tarvetta voitaisiin ehkäistä ennalta onkin helppo ennustaa että hallituksen toimenpiteiden ansioista lastensuojelun tarve tulee lisääntymään ja huono osaisuus periytymään entistä voimakkaammin eli kun hallitus nyt rajaa varhaiskasvatusoikeutta suurena riskinä onkin että ennalta ehkäisevien matalan kynnyksen palveluiden sijaan siirrytäänkin lopulta vaativien erityispalveluiden piiriin jotka saattavat kestää vuosia ja joiden yhteiskunnalliset sekä yksilölliset kustannukset ovat moninkertaisia käytännössä hallituksen säästölaki tulee yhteiskunnalle moninkertaisesti kalliimmaksi arvoisa puhemies kun viime vaalikaudella hallitus teki säästöjä sosialidemokraatit pyrkivät aina pitämään huolta siitä etteivät ne kohdistuisi kaikkein huono osaisimpiin esimerkiksi lapsilisäleikkausta saimme pienennettyä ja lisättyä siihen verovähennyksen jolla leikkaus kompensoitiin pienituloisille perheille on valitettavaa että nykyisessä hallituksessa ei ole enää puolueita joilla olisi tahtoa vastaaviin pehmeisiin toimenpiteisiin päinvastoin tämäkin säästö varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaaminen kohdistetaan nimenomaan niihin lapsiin jotka ovat jo valmiiksi syrjäytymisriskissä ja vaarassa

suuri ongelma tässä lakiesityksessä on se kuka määrittelee lapsen oikeuden kokopäivähoitoon ja millä perusteella tämä määrittely tapahtuu ulkopuolisen on vaikea määritellä tätä tarvetta ja toisaalta esimerkiksi masentuneen tai väsyneen vanhemman voi olla vaikea vaatia lapselleen kokopäivähoitoa vaikka lapsi sitä tarvitsisi itse asiassa ministeri grahn laasonenkin on todennut ettei perheitä saa ryhtyä tenttaamaan tällaisessa asiassa jos perhe tuo lapsen kokopäivähoitoon niin silloin lapsi ja perhe tarvitsevat kokopäivähoitoa jos näin on niin miksi tarvitaan tällaista byrokraattista järjestelmää joka tuo vain lisää työtä toinen iso ongelma nämä koko ajan suurenevat ryhmät joissa kaiken lisäksi lapset vaihtuvat koko ajan tämä ei mahdollista esimerkiksi yhteisöllisyyden tai sosiaalisten taitojen oppimista kolmanneksi olen erittäin huolissani varhaiskasvatustyötä tekevien jaksamisesta monet varhaiskasvatustyötä tekevät ovat sanoneet minulle että eniten heitä uuvuttaa ammatti identiteetin ja todellisuuden välinen ristiriita he tietävät mitä hyvä ja laadukas varhaiskasvatus on mutta liian suuret ryhmäkoot

arvoisa puhemies ehkä ensinnäkin kommenttina täällä esiin nousseisiin pariin yksityiskohtaan hämmentää tavallaan se tapa jolla keskustellaan siitä että varhaiskasvatus on kaikki se mitä päiväkodissa tapahtuu kyllä varmasti laajasti ymmärrettynä on näin mutta kyllä meillä on alan ammattilaiset joihin on viitattu monin kerroin ja on syytäkin ollut koska he he käytännön upean työn tekevät osaavat rytmittää päivän niin että siinä on selkeä pedagogisempi varhaiskasvatuksellinen osuus sitten on ruokailua päiväunia ulkona leikkimistä sitä normaalia päiväkodin arkea jossa pedagogiikan ja hoivan vuorottelu on osattu ammattilaisten toimesta rytmittää niin että varhaiskasvatuksellinen osuus toteutuu myös niiden kohdalla jotka jatkossa osallistuvat päiväkodin arkeen esimerkiksi vain osapäiväisesti mitä tulee myös tähän maahanmuuttoon jonka nostin jo aiemmassa puheenvuorossa esiin niin pidän todella tärkeänä että yhtenä kriteerinä kokopäiväisen hoidon saamiselle voitaisiin käyttää tätä maahanmuuttoa vasta maahan tulleiden perheiden lasten asemaa ennen kaikkea kulttuurin ja kielen oppimisen kannalta ja koko päivähoitojärjestelmämme avainasemassa tässä kun laajaa kotouttamista nyt parhaillaan mietitään mutta ehkä vielä tähän isompaan kuvaan arvoisa puhemies minusta on on hyvä että täällä ovat nousseet esiin myös nämä avoimet varhaiskasvatuspalvelut pitkältihän tämänkin lain toteutuminen on kiinni kunnissa tapahtuvasta palveluohjauksesta siitä mitä perheille kerrotaan erilaisista vaihtoehdoista lapsen hoidon ratkaisuiksi koko siitä paletista ja toisaalta on myös tämä iso kokonaisuus hallituksen kärkihanke lasten ja perheiden muu tosohjelmasta jossa käytännön toimenpiteenä on muun muassa määrärahan osoittaminen viime kaudella tehtyyn hyvään sosiaalihuoltolakiin lapsiperheiden kunnallisen kotiavun osalta toivoisin että näkisimme päivähoidon osana isoa lapsiperheille ja nimenomaan lapsille kohdennettua palvelupalettia jonka kuntakenttä tarjoaa

arvoisa puhemies se on todettu jo monta kertaa että suomen talous on ongelmissa ja nyt me olemme siinä tilanteessa jossa joudumme tekemään leikkauksia hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi mielestäni on lähdettävä sellaisesta joka ei hävitä mitään peruuttamattomasti mutta kylläkin saattaa viedä niitä saavutettuja etuja jotka on täällä jo ainakin kerran aikaisemmin mainittu totesin aikaisemmin että kolmen tunnin säännöllisellä korkealaatuisella varhaiskasvatuksella saadaan hyöty mikä ei merkittävästi lisäänny ajan lisäämisellä ja pyytäisin kaikkia huomioimaan että käsittelyssä oleva laki turvaa jokaiselle kaksikymmentä viikkotuntia varhaiskasvatusta sama määrä kutakuinkin kuin on alkuopetuksessa peruskoulussa

jo käytössä hyviä malleja esimerkiksi lapset puheeksi malli jolla systemaattisesti selvitetään lapsen ja perheen tarpeet ja ohjataan eteenpäin sitten ne lapset ja perheet jotka tukea tarvitsevat minä ajattelen näin että nyt haetaan normaalisuutta lasten ja perheitten elämään lapsen oikeus on saada omien vanhempiensa aikaa ja kasvatusta kun vanhemmat eivät ole työssä tai opiskelemassa

arvoisa puhemies ensipohtimalla ja keskustelemalla vaikka tuolla toreilla tämän esityksen ajatus tuntuu jokseenkin ymmärrettävältä niin miksipä vanhemmat hoida lapsiaan jos eivät ole työssä uskon kuitenkin että tänään täällä käydään historiallista keskustelua historiallista keskustelua sen vuoksi että kahdenkymmenen vuoden päästä näemme mihin tämä päätös johtaa

jokaisen vastuullisen päättäjän tehtävä on perehtyä asiaan

voidaan ilmaista kohtuu helpoinkin perustein mutta kun kuuntelee asiantuntijoita kun perehtyy tähän itse asiaan ymmärtää että tässä on kyse paljon isommasta asiasta asiantuntijakuulemisen jälkeen itselleni jää useampi huoli tästä esityksestä ehkä keskeisin ja tärkein asia on lasten eriarvoisuuden kasvu joka lähestulkoon poikkeuksetta jokaisen asiantuntijan puheenvuorossa nousi esille varhaislapsuuden merkitys sosiaalisen osaamisen kehittymisessä ja pedagogisissa taidoissa on kaikkien tutkimusten mukaan itse asiassa asiantuntijakuulemisessa nousi esille myös se että nyky yhteiskunnassa sosiaalisten taitojen merkitys on kasvanut merkittävästi ja juuri siihen päiväkoti ja ryhmätyöskentely toisten lapsien kanssa valmentaa näitä lapsia osa aikaisuuden ja kokoaikaisuuden välinen ero ei ole merkityksetön edustaja saarikko totesi että on päiväkodin ammattitaitoa rytmittää päivät niin että että kaikkea tätä mitä lapsi kasvunsa tueksi tarvitsee tullaan jatkossakin saamaan tosiasia on se että päiväkodin on oltavakin hyvin selkeä se että tietyt tapahtumat tapahtuvat siellä joka päivä samaan aikaan on ihan lasten edun mukaista miten käy sille lapselle joka aina lähtee pois esimerkiksi ennen kuin alkaakin yhteisen ja vapaan leikin aika minulla on tästä jo nykyisellään ihan tuore tuore kokemus jossa tällaisen lapsen sosiaaliset taidot nostettiin esille ja hän sai erityislastentarhaopettajan kanssa opetella sosiaalisia sosiaalisia taitoja koettiin että lapsella oli ongelma mutta kun lapsi menikin äidin töihin mentyä kokopäivähoitoon niin tämä ongelma katosi kävi ilmi että hän oli lähtenyt päiväkodista aina siihen aikaan kun alkoi nimenomaan vapaan leikin aika hän ei ollut koskaan päässyt mukaan niihin ryhmiin ja ja jäi sitä kautta ulkopuolelle ja ja ikään kuin tuli leimatuksi sosiaalisilta taidoiltaan jollain tavalla puutteelliseksi tutkijoiden mukaan jo nykyisinkin ne lapset jotka tulevat tai lähtevät eri aikaan koetaan lapsiryhmissä vieraina jopa niin että he eivät pääse mukaan leikkeihin tutkijat nostivat esille asiantuntijakuulemisessa sen että tässä ei ole kyse siitä että lapset olisivat jollain tavalla pahoja eivätkä haluaisi ottaa toisia lapsia mukaan leikkiin vaan tämä on luontainen taipumus ja reaktio tapa jolla lapset toimivat kun on kyse vieraammasta lapsesta suhteessa sitten niihin tuttuihin lapsiin

leima on tässä yhteiskunnassa iso asia nyt sitä leimaa ollaan erityisesti työttömien ja enemmän apua tarvitsevien lapsiin lyömässä aina kun ihminen kokee olevansa erilainen kuin muut syntyy leimaamisen tunne lapselle itselleen se on on erittäin merkittävää että joudutaan selittämään erilaisuutta kun muut joutuvat selittämään miksi on tarvetta niin palvelujärjestelmän eriytyminen nousi esille se että jatkossa päiväkoti ikäisten osalta voidaan yksityiseltä palveluntuottajalta ostaa kokopäiväinen hoito jota ei saa julkisen palvelun puolelta sitten on sanottava että nämä säästöt ovat ehdottomasti kyseenalaisia kaikista on tehtävä päätös hyvän hallinnon mukaan sellainen päätös josta voi myös valittaa tämä tulee tarkoittamaan sitä siis ainoastaan kymmenen prosenttia nykyisistä päätöksistä on sellaisia joiden kohdalla tätä harkitaan että tullaan tekemään yhdeksällekymmenelle prosentille prosentille nykyisistä kokopäivähoidossa olevista hakemuksia ja päätöksiä joista syntyy valitusoikeus ja rumba lopuksi sanon vielä sen että

joka eriarvoistaa lapsia ei saisi koskaan tehdä säästösyistä tämä on ihan jo lapsen oikeuksienkin puolesta merkittävä asia

hyvin mielenkiinnolla seurannut tätä keskustelua mieleeni on noussut ensinnäkin se että on hyvin tärkeää että keskustelu on oikeasuhtaista nyt mielestäni oppositio kärjistää tätä asiaa tässähän ei ole kyseessä varhaiskasvatuksen oikeuden lopettaminen subjektiivinen oikeus kahteenkymmeneen viikkotuntiin säilyy ja se on se ydinasia ja sitten jos on tarve niin on neljäkymmentä tuntia se kynnys ei ole

keskustelussa huolestuttaa tämä perusasenne meidän perustuslakimme sanoo näin julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu se perusvastuu on vanhemmilla tai niillä joilla joilla on vastuu sitten lapsen huolenpidosta jos vanhempia ei ole ei lähin omainen ole lähtökohtaisesti viranomainen vaan se vastuu on on vanhemmilla kun tätä keskustelua kuuntelee niin jos ei tietäisi mistä tässä on kysymys tulee helposti se näkökulma että rohkenevatko vanhemmat enää olla laittamatta lasta

varhaiskasvatukseen he kokevat että emme me osaa emme me emme me voi antaa laadukasta varhaiskasvatusta vaikka osaisivatkin meidän lähtökohtamme on tukea niin että vanhemmat pystyvät tämän tehtävänsä hoitamaan ei lähin omainen ole viranomainen kyllä asetelma on näin tämä ei tarkoita sitä ettemmekö me tarvitse laadukasta varhaiskasvatusta sen pitää olla ja se on meidän yhteiskunnan hyvinvointijärjestelmän hyvin tärkeä osa voin sen sanoa omakohtaisestikin lapseni ovat olleet kunnallisessa päivähoidossa ja myöskin perhepäivähoidossa ja se on aina kunkin perheen tilanteen mukaan harkittava ja on erittäin hyvä että meillä on hyvä järjestelmä sitten kun me puhumme subjektiivisesta oikeudesta niin jos lähtökohta on se että vaikka ei olisi välttämätöntä tarvetta niin on subjektiivinen oikeus neljäänkymmeneen tuntiin varhaiskasvatusta viikossa mutta sitten kun lapsi tulee vähän vanhemmaksi niin hänellä on noin kaksikymmentä tuntia subjektiivista oikeutta perusopetukseen kun tulee sitten kouluikään niin kyllä meidän pitää tarkastella näitä asioita oikeasuhtaisesti ja sanon vieläkin että on erittäin tärkeää että meillä on osaava ammattitaitoinen varhaiskasvattajien joukko antamaan laadukasta varhaiskasvatusta ja sitä pitää tukea mutta jos asetelma tulee sellaiseksi että on ainoa oikea tapa se että lapsi on suurimman osan valveillaoloajasta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja vanhemmat eivät pääse lapsen kanssa juurikaan yhteistä aikaa käyttämään ei tämä asetelma tulee tästä sitten kun on tarve siihen täysipäiväiseen niin ilman muuta pitää olla eli keskustellaan suunnilleen oikeasuhtaisesti tässä asiassa eikä tehdä turhaa vastakkainasettelua

edustaja töllille jota tavattomasti arvostan ja arvostan tämänkin puheenvuoron jälkeen on on nyt pakko todeta olen seurannut tätä koko tämän keskustelun ajan istunut paikallani sanoitte että oppositio kärjistää kun kuuntelin asiantuntijoita sivistysvaliokunnassa ja lainasin täällä aiemmin lapsiasiavaltuutettu kurttilaa joka sanoi että tämä esitys on vaarallinen niin sanoisin näin että täällä käytetyissä

kuitenkin en

muuta kyllä jonkun

hallituksen puolelta on tätä keskustelua ideologisoitu

kyllä opposition puolelta on kuitenkin korostettu tätä lapsen etua ja lapsen lähtökohtaa mutta

liian vaikeata
kaksi vastauspuheenvuoroa vielä edustaja kiuru krista ja sitten edustaja kontula arvoisa
puhemies kiinnitin huomion siihen että sanoitte edustaja tölli että että lapset ovat niin paljon päivähoidossa nyt olisi hyvä että tämäkin tosiasia korjataan täällä olen sen ennenkin tämän keskustelun aikana jo kuullut tänä päivänä suomalaiset lapset vuoden kaksituhattaneljä tilaston mukaan koska uudempia meillä ei ole ja asiantuntijathan ovat meitä kritisoineet että me teemme eduskunnassa päätöksiä kaksituhattaneljä vuoden tilastojen pohjalta

kaksikymmentäkuusi tuntia käytännössä viikossa päivähoidossa

kuin annetaan ymmärtää että lapset ovat enemmän päivähoidossa kuin vanhemmatkaan töissä näinhän ei ole se on hirveän tärkeätä huomata että jos halutaan säästää ja ajatellaan että subjektiivinen päivähoito oikeus on nyt tämä suuri kansansairaus jota tässä yritetään parantaa niin kyllä minusta olisi ollut järkevämpi jollakin maksupolitiikalla tai jollain muulla ohjata että vanhemmat eivät käytä sitä sata prosenttia päivähoito oikeutta lapsellensa vaan aidosti pitävät huolta siitä että käytetään kun on tarvetta tämä useimmiten unohtuu että kun kuusi tuntia päivässä ollaan ja nyt neljää tuntia te teette niin se on kahden tunnin leikkaus

minä olen edustaja töllin kanssa aivan samaa mieltä siitä että kasvatusvastuu on ensisijaisesti vanhemmilla mutta minä en ymmärrä mitenkä sitä tukee se jos meidän päivähoitojärjestelmästä tehdään byrokraattisempi hankalampi ja huonommin perheen ja sen lapsen elämäntilanteen muutoksiin reagoiva järjestelmä niin kuin nyt ollaan ollaan tekemässä edustaja töllin nuoruudessa työsuhteet olivat pitkiä ja melkoisen vakaita toisin kuin minun lasteni nuoruudessa kun he alkavat omia lapsiaan tehdä silloin pitää päivähoitojärjestelmän reagoida ihan erilaisella nopeudella jos me yritämme luoda järjestelmää joka tukee niitä perheitä eikä ole perheille taas yksi ylimääräinen uusi

tölli edustaja kärnä ja edustaja jarva tässä järjestyksessä ja sitten mennään puhujalistaan

on erittäin tärkeää että tämä järjestelmä seuraa aikaa ja vastaa niihin tarpeisiin mitä kunakin aikana on ja että päätöksenteon pohjana käytetään riittävästi tietoa erittäin hyvä että edustaja kiuru täsmensi näitä tilastoja minä viittasin siihen tässä on ollut ja pitää ottaa huomioon se että ei tule sitä näkökulmaa että ainoa oikea tapa on viedä lapsi joka tapauksessa niin tätä ei ole suoraan sanottu mutta keskustelusta tulee tämä asetelma sitten on erittäin tärkeää että myöskin tämän voimaan tullessa seurataan miten tämä toimii lähtökohtahan tässä on se että silloin kun on tarve kynnys on riittävän matala että silloin kun lapsen etu vaatii että on koko päivän vaikka molemmat vanhemmat ovat kotona niin ilman muuta siinä on päivähoidon henkilökunta avainasemassa että tähän tartutaan kun on

puheenjohtaja ikävä kuulla että joissakin kunnissa on jo nyt ongelmia näiden osapäiväisten lasten lasten osalta että siellä ei saada niitä pedagogisia tavoitteita toteutettua tässä on varmasti isoja eroja kunnissa omassa kunnassani esimerkiksi ollaan erittäin tyytyväisiä siihen miten on on voitu

kun puhuimme istunnossa tästä normien purusta niin edustaja kontula silloin nimenomaan vaati että tämä byrokratia turvaa kansalaisten oikeuksia tietyissä osin ja nimenomaan tämmöisissä tarveharkinta asioissa tässähän nimenomaan nyt turvataan perheitten tilannetta siinä mielessä että katsotaan läpi se heidän

edustaja kiuru ei aina huutaisi päälle

että he saavat sitä apua sinne kotiin jatkossa enemmän tämä hallitus haluaa lisätä tätä mahdollisuutta ja sitten näitä erityispalvelutarpeita esimerkiksi sille ongelmaperheelle jos heillä on esimerkiksi alkoholismia niin onhan parempi että niihin ongelmiin puututaan ja sitä apua tarjotaan sekä vanhemmille että lapsille tarvittaessa

arvoisa puhemies kun tätä keskustelua olen kuunnellut osittain tässä salissa ja osittain niin tulee todella sellainen kuva että nyt olisi tapahtumassa jotain todella dramaattista lasten oikeuksien näkökulmasta kyllä minun käsitykseni on se että se että jos molemmat vanhemmat tai toinen heistä on kotona ja silloinkin on oikeus kahteenkymmeneen tuntiin varhaiskasvatusta niin minusta se on itse asiassa erittäin hyvä suunta mihin mennään ja ihan oikea päätös täytyy muistaa kun täällä on siteerattu ykn lapsen oikeuksien sopimustakin että tämän sopimuksen mukaan lapsilla on ensisijainen oikeus kuitenkin vanhempiinsa ja heidän tarjoamaansa huolenpitoon ja hoivaan ja sitten siellä lapsen oikeuksien sopimuksessa todetaan että jos vanhemmat ovat töissä niin jäsenvaltioiden tulisi järjestää tämmöinen päivähoito eli se sopimuskin lähtee tämmöisestä tarpeesta ja tämä on hyvä tässä muistaa kun tätä keskustelua on kuunnellut niin tulee kyllä mieleen että tässä aika lailla ajatellaan ja lähestytään tätä kysymystä eri maailmoista ja olen miettinyt mistä tämä johtuu ja varmasti osittain tässä on myös tämmöinen ideologinen lähtökohtakin olen kyllä pahoillani mutta tulee mieleen se että täältä opposition puolelta erityisesti vasemmistosta ja demareista on käytetty puheenvuoroja joista tulee semmoinen sävy että lasten vanhemmat eivät lähtökohtaisesti olisi kelvollisia kasvattamaan ja tarjoamaan sitä varhaiskasvatusta itse vaan tarvitaan aina yhteiskunnan järjestämää päivähoitoa tai varhaiskasvatuspalveluita jotta tulisi kelvollinen kansalainen ja jos tämmöinen viesti lähetetään täältä ulospäin niin minusta se on huono viesti

vanhemmat hoitaisivat lapsiaan kotona ei tulisi kelvollisia kansalaisia tämmöistä viestiä en halua välittää mutta tämmöinen ideologinen viesti näyttää tulevan läpi etenkin sosialidemokraattien puheenvuoroista ja ja olen tästä kyllä pahoillani haluaisin vielä tuoda esille sen

täälläkin on viitattu että eräs asiantuntija professori liisa keltikangas järvinen on todennut monissa puheenvuoroissaan että kolme vuotiaalle lapselle päivähoidosta ei ole varsinaisesti kasvun ja kehityksen kannalta mitään hyötyä yli kolme vuotiaalle voi olla mutta alle kolme vuotiaalle ei sen takia tätä hallituksen esitystä ja sen sisältöä kannattaisi suhteellistaa tässä ei ole tapahtumassa mitään dramaattista muuta kuin askel oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies tämä on kyllä niin käsittämätöntä vääristelyä siis minä minä ymmärrän sen että että me perustelemme asioita omasta lähtökohdastamme mutta että toistuvasti hoetaan sellaista että sosialidemokraatit ajattelevat että vanhemmat eivät ole hyviä kasvattajia ei pidä en minäkään sano ja väitä täällä että keskustan puheenvuoroista välittyy se kuva että te ette välitä lapsista en minä vääristele teidän puheenvuorojanne sillä tavalla älkää tekään tehkö samoin meidän puheenvuorojemme osalta koska kukaan ei ole missään kohtaa sanonut että vanhempi ei pystyisi kasvattamaan lasta

olen ollut väärässä näissä puheenvuoroissa

että olin väärässä mutta toivon että myös te olette valmiita tulemaan siinä kohtaa kun ehkä moni lapsi on tämän kautta menettänyt

puhemies minun on kyllä nyt pakko sanoa että hiukan hillintää minä en ainakaan eikä täällä moni muukaan halua käydä keskustelua siitä onko lapselle parempi kotona annettu hoito vai päiväkodissa annettu hoito siitä ei ole tänään ollut kysymys vaan siitä saako lapsi aidosti sivistykselliset oikeudet meillä on tähän asti katsottu että ne ovat kahdeksantuntisia koska meillä on katsottu että varhaiskasvatus on hoidon hoivan ja opetuksen kokonaisuus ja nyt sitä opetuksen kokonaisuutta ollaan rajaamassa ja sen takia minusta on ollut että me tunnustamme kyllä täällä sen että meillä on erilaisia falangeja on erilaisia näkökulmia ja minä vielä kerran lainaan sitä mitä kela sanoo että on tunnustettu tosiasia että nolla viiva viisi vuotiaiden lasten varhaiskasvatuspalveluiden käyttö suomessa on pohjoismaiden alhaisinta ja tämä on vain tosiasia mutta ei täällä kukaan ole sanonut että vanhempi ei saisi valita saako hänen lapsensa olla kotona vai ei ei täällä olla tekemässä ainakaan meidän puoleltamme semmoista esitystä että kaikkien pitäisi viedä lapset päivähoitoon minun mielestäni siinä mielessä on aika uskomatonta ja törkeätä että

on tullut jotenkin sellainen tunne tästä keskustelusta että että jotta hallituspuolueet pystyisivät perustelemaan tämän tilanteen niin he kohdistavatkin nämä syytteet sosialidemokraatteihin ja oppositioon ja ja vääristelevät sitä kautta niitä tilanteita sanon nyt sen miltä minusta tuntuu subjektiivinen varhaiskasvatus ei tarkoita sitä että kaikki lapset on vietävä varhaiskasvatukseen vaan kyse on ennen kaikkea lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen ilman erillisperusteita ilman perusteita siitä onko hänen vanhempansa töissä tai työttömänä lähtökohtana on ennen kaikkea lapsen subjektiivinen oikeus tämä on se keskiössä oleva asia ja tämä tarkoittaa myös sitä että me kunnioitamme vanhempien että vanhemmat tietävät sen milloin tämä oikeus on mutta vanhempien ei tarvitse tulla perustelemaan omien elämäntilanteittensa vaikeuksiensa tai työttömyytensä takia sitä asiaa vaan he näkevät sen lapsen oikeuden jo sinällään yhteiskunnallisena oikeutena ja sitä kautta

puhemies kun täällä ovat sosialidemokraattien edustajat alkaneet käydä tätä nyt hyvin emootiopohjaisesti läpi niin sanon itsekin miltä minusta tuntuu osana hallitusta ja ja hallituspuolueen edustajana olen ollut valmis hyväksymään ja pidän välttämättömänä talouden tasapainotusta nämä kaikki keinot eivät ole helppoja ja aika monen kohdalla on pitänyt mennä peilin eteen siinä mitä niistä ajattelee tämä subjektiivinen päivähoito oikeus ja sen rajaaminen ei itselleni ole ollut laisinkaan tästä helpoimmasta päästä mutta samalla kun tähän asiaan on perehtynyt valiokunnassa asiantuntijoiden kautta jotka kyllä monet ovat todenneet tästä laista kriittisesti ja sitä valmisteluvaihetta seurannut kun lakia on hiottu paremmaksi ja paremmaksi ja me emme puhu samantyyppisestä esityksestä kuin mitä viime hallitus silloisen ministeri kiurun johdolla oli suunnittelemassa niin minä lähden siitä että minä luotan niihin kasvatusalan ammattilaisiin ja myös siellä sosiaali ja sivistystoimessa päivähoidon ammattilaisiin jotka perheiden kanssa käyvät päivähoitopaikkaa anottaessa palveluohjauksena keskustelun siitä mitä mikäkin perhe tarvitsee ja luotan myös siihen että päiväkodin arki osataan järjestää niin että varhaiskasvatuksen sivistykselliset oikeudet joihin kiuru viittaa eivät ole esimerkiksi päiväunia tai ruokailua vaan sitä pedagogista osaamista joka kyllä on jokaiselle lapselle oikeus ja keskiössä myös tästä eteenpäin
täällä oli muutamia vastauspuheenvuoroja vielä ja luettelen ne tässä edustaja jarva edustaja marin edustaja huhtasaari ja edustaja krista

ihmettelen kyllä tätä kun näihin asiantuntijoihin viitataan niin edelleenkin on tämä kaksikymmentä tuntia mistä asiantuntijat ovat tuoneet esille että se on riittävä määrä pienelle lapselle

ammattimaisen varhaiskasvattajan toteuttamana toteuttamana varhaiskasvatuksena he ovat todenneet että se on riittävä pienelle lapselle siihen mitä sitten hoitona tarjotaan muuten ollaan luomassa uusia uusia malleja merkittävällä tavalla ja

pitää puuttua niihin ongelmiin tämä on tämä on tärkeä asia nimenomaan tämä keskustelu mikä käydään perheiden kanssa siinä vaiheessa minä luotan perheisiin ja ammattilaisiin että katsotaan se palvelutarve yhdessä

arvoisa puhemies käytän sen minuuttini jonka ehdin tähän edustaja saarikon kysymykseen teitä kovasti arvostan edustaja saarikko kansanedustajana mutta nyt kyllä vähän sydäntäni kirpaisi nimittäin on totta että viime hallituskaudella tehtiin uudistus osana isompaa rakennepoliittista kokonaisuutta tiekarttaa siitä miten suomalaista julkista taloutta tasapainotetaan sen kokonaisuuden osana kotihoidon tuen ja tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden kokonaisuus sidottiin yhteen tästä kokonaisuudesta tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisen keskustalta tunnen tämän tosi hyvin sen takia olen tänäänkin ollut

viisi tuntia paikalla kohta tulee viisi tuntia ja minun pitää sanoa että tämä esitys jonka te toitte eduskuntaan todella on erilainen esitys ja kiinnititte ihan oikeaan asiaan huomiota sitä minä en ymmärrä miksi te ette perineet edes sitä vanhaa pohjaa koska se olisi ollut oikeudenmukaisempi ja siltä osin minä kysyn vielä siis nämä ongelmakohdat miksi lapsella ei ole viittä tuntia oikeutena niin kuin osapäivälapsi määritellään laissa viiden tunnin lapseksi te olette siitäkin tunnin leikanneet pois koska kuntaliitto toivoi että lapset voisivat aamu ja iltavuoroon tulla päivähoitoon ja voidaan liukuhihnalta hoitaa tämä homma

arvoisa puhemies tässä on nyt toistunut useaan kertaan että kyllä tämä kaksikymmentä tuntia riittää ja asiantuntijoiden mukaan se on se on riittävä määrä istumme samassa valiokunnassa ja muun muassa oaj on sanonut että kaksikymmentä tuntia ei riitä jos osapäivähoidossa olevien lasten määrä kasvaa ryhmäkoossa jopa kolmeenkymmeneenyhdeksään lapseen niin jokainen meistä voi miettiä onko se laadukasta varhaiskasvatusta kun ryhmässä on kolmekymmentäyhdeksän lasta samanaikaisesti päivän rytmi hajaantuu ja sitä kautta myöskin tiedämme mitä nämä säästöt käytännössä tulevat tarkoittamaan kaiken lisäksi vielä lastentarhaopettajien määrä tulee vähentymään edustaja salonen piti äsken erittäin hyvän puheenvuoron siitä että nyt puhutaan myös lapsista ja ja heidän

sitten otetaan yksi vastauspuheenvuoro vielä ja sen saa edustaja lohi sitten mennään puhujalistaan ja siellä jälleen sitten saatte kyllä puheenvuoroja ilman

arvoisa puhemies haluan todeta sen kun tässä syntyi debattia minun puheenvuoroni jälkeen että minusta kuitenkin lapsella jos puhutaan subjektiivisesta oikeudesta on tärkeämpi oikeus omien vanhempien antamaan hoivaan huolenpitoon ja kasvatukseen kuin kuin yhteiskunnan tarjoamaan päivähoitoon minusta se menee kuitenkin tässä kaiken edelle täällä on käytetty puheenvuoroja muun muassa siitä

juuri tässä edellä edustaja kiuru totesi että lasten

jotenkin tulee loukattua kun he eivät saa kuin kaksikymmentä tuntia varhaiskasvatusta minä ymmärrän kyllä asian aivan toisella lailla niin että niille lapsille jotka eivät ole esikoulussa tai oppivelvollisuuden piirissä ei tämä kuitenkaan ole tämä varhaiskasvatus ja päivähoito miksi sitä kutsuukaan että jos sieltä on pois niin

jäisi joku sivistyksellinen aukko niille lapsille se on kuitenkin leikkiä ja

arvoisa puhemies sellaisia keskustelun

mielestäni olleet tarveharkinta lasten eriarvoisuuden kasvu leima lähden kuitenkin liikkeelle siitä kun nyt jo elämänkokemuksenikin takia kannattaa sanoa mitä on mielessä eikä kahdenkymmenen vuoden päästä tulla tulla tänne että sosialidemokraateille perhe on varmaan yhtä arvokas jollei arvokkaampi kuin muille mutta sovitaan että se on meille kaikille se on perusyksikkö ne voivat olla tänä päivänä kovin monenlaisia mutta mielelläni ajattelen ainakin itse sillä tavalla että perhe on hyvin tärkeä ja samassa yhteydessä mielelläni sanon näin että vielä tärkeämpää on se että lapsella on suhde aikuisiin mielellään omaan isään ja äitiin jos se on suinkin mutta olen aina koko yhteiskunnallisen toimintani ajan korostanut vanhemmuuden merkitystä ja ja teen sen alleviivaten tässäkin yhteydessä mutta itse tämän tämän keskustelun kannalta olennainen kysymys on

todettu näin se oli thln lastenpsykiatri jukka mäkelä

perinteisesti sukulaiset muut isommat lapset ovat olleet keskeisiä kasvatustehtävässä meidän yhteiskunnassamme tätä tukea tarjoaa myös varhaiskasvatuslain alainen toiminta sitten tuen tarve on henkilökohtainen kokemus pärjäämisestä eikä sitä voi ulkopuolelta määritellä jos perheet eivät saa sitä tukea jota kokevat kokevat tarvitsevansa lasten laiminlyönnin ja pahoinpitelyn riski nämä ovat suomessa merkittävimpiä lapsen terveyttä kehitystä vaarantavia tekijöitä

sitten kysymys kuuluu näin että jos me otamme totena sen niin kuin täällä on todettu myöskin hallituspuolueitten taholta se oli vahvasti todettu myöskin sivistysvaliokunnan mietinnössä että jos vanhemmat arvioivat että he tarvitsevat apua lapsen kasvatustehtävässä tarvitsevat oikeuden kokopäiväiseen hoitoon ja se tulee heille antaa niin miksi tavallaan sitten tuodaan tämänkaltainen esitys joka tulee tuomaan eri kunnissa yksittäisissä päiväkodeissa satoja jollei tuhansia tällaisia konflikteja uskallan sanoa sen vähän tällä tavalla joissa syntyy pahaa mieltä ongelmia ja joissa helposti käy niin että ne vanhemmat joitten voimavarat ovat vähäisemmät saavat sitten tietyllä tavalla vammaa sielulleen tai tai

heidän voimaantumistaan ei edesauteta

minusta on todella harmi että tässä esityksessä myöskin voi erittäin isoja vaurioita ja ja kuulun niihin jotka iloitsevat siitä että niin monissa kaupungeissa myöskin omassa kotikaupungissani tampereella annettiin rukkaset tälle hallituksen esitykselle lopuksi sanon sen on nyt professori keltikangas mitä mieltä tahansa että minulla on yksi lapsenlapsi jonka kehitystä olen seurannut vähän yli kolme vuotias nyt ja hän on tavattoman paljon oppinut siellä varhaiskasvatuksessa siis sosiaalisia taitoja liikuntaa tanssia kieltä kieltä ja ja näin edelleen ihmettelen kyllä tässä tapauksessa nyt tätä professori asiantuntijaa kyllä kyllä siellä kaksi viiva kolme vuotiaat oppivat paljon

edustaja gustafsson tuossa edellä mielestäni kuvasi hyvin niitä ongelmia joita meillä tällä hetkellä lapsiperheiden palveluissa on ja kun tiedämme että meillä on todella suuria puutteita lastensuojelussa tai vaikkapa lapsiperheiden kotipalveluissa niin kyllä mielestäni täytyy rohjeta myös pohtia sitä millä tavalla me asetamme näitä painopisteitä palveluissa eli sitten täytyy etsiä säästöjä niissä kohdin joissa ilman vauriota ja vahinkoa pystytään säästämään jotta voidaan panostaa niille kaikkein eniten apua tarvitseville perheille ja ja lapsille se mikä itseäni tässä keskustelussa on vaivannut on täällä ei ole huomioitu sitä että nyt puhutaan nämä eri ikäiset lapset ovat hyvin eri kehitysvaiheissa jos ajatellaan yksi tai lasta ja sitten toisaalta viisi viiva kuusi vuotiaita lapsia niin heidän

sivistykselliset tarpeensa ovat ovat hyvin erilaiset itse pidän tätä hallituksen esitystä järkevänä kompromissina lopputulemana että nyt huolehditaan siitä että jokaisella lapsella on se oikeus ei velvollisuutta eikä pakkoa siihen kahdenkymmenen tunnin varhaiskasvatukseen mutta jos sitten ajatellaan näitä pieniä lapsia vuoden ja kahden ikäisiä niin eihän heillä itsessään ole tarvetta varhaiskasvatukseen tai joihinkin sivistyspalveluihin he tarvitsevat hoivaa ja ennen muuta he tarvitsevat äidin ja isän syliä ja ja hoivaa jos se vain on suinkin mahdollista se heidän päivähoidon tarpeensa nousee ihan puhtaasti siitä vanhempien

arvoisa puhemies

illan aikana on selvinnyt että moni ajattelee vielä että varhaiskasvatus on aikansa lapsi sehän aikoinaan määriteltiin juuri työelämän tarpeista käsin

on sanottava että se palveli sitä aikaa jolloin aidosti oli mahdollisuus päästä sukupuolesta riippumatta työelämän pariin mutta tänä päivänä ja viime hallituskauden hyvin historiallista päätöstä ajatellen me puhummekin kaikkien lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen koemme että päivähoito on sekä hoidon hoivan että kasvatuksen kokonaisuus emme pysty erottamaan milloin on kysymys hoivasta hoidosta ja kasvatuksesta vaan monesti nämä elementit menevät myös limittäin siltä osin on tietenkin ollut iso kysymys varhaiskasvatuksen rajoittamisessa se tyydytäänkö siihen että tämä neljä tuntia varhaiskasvatusoikeutta voisi olla vanhemman ja lapsen käytettävissä silloin kun he itse haluavat vai ei monet sivistyksellisten oikeuksien puolesta puhujat ovat lähteneet siitä niin kuin valiokuntakin omassa mietinnössään toteaa että tätä asiaa pitää tarkastella ja ehkä mahdollisuus siihen että lapsi kävisi päivittäisessä

sivistyksellisten oikeuksien kannalta ensisijaista mutta sen kääntöpuoli on se että en voi itsekään rohkeasti astua suoraan tälle linjalle koska tosiasia on se että me joudumme myös miettimään miten tämä leimaa lasta että joka päivä ei sitten saakaan olla

piirissä ja sitä ei silloin tarvitse leikata silloin minä ihmettelen sitä että jos kerran on vakaa halu että jokainen joka tarvitsee hoitoa saa olla päivähoidon piirissä niin miksi sitten tätä hyvin toimivaa subjektiivista oikeutta jota ihmiset aidosti käyttävät vain noin kaksikymmentäkuusi tuntia viikossa ja kuusi tuntia päivässä halutaan rajoittaa sitä en jaksa ymmärtää jos kerran kuitenkin kaikilla on mahdollisuus tulla näiden sivistyksellisten kokopäiväisten oikeuksien piiriin kun edustaja saarikko äsken kysyi debatissa allekirjoittaneelta miksi tai miten nämä viime kauden ja tämän kauden esitykset eroavat tai viittasitte siihen että tämä olisi parempi niin minä käyn muutaman ongelmakohdan vielä läpi jotta sitten tätä keskustelua voi referoida ensinnäkin minä ihmettelen hyvin paljon keksi sen ja kuka antoi mennä läpi hallituspuolueessa sen että vaikka osapäivälasten tuntimäärä mitataan nykyisessä lainsäädännössä viideksi tunniksi niin nyt meillä on subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoitusta koskeva esitys joka onkin neljä tuntia tähän ei kukaan tunnu kiinnittävän huomiota eikö tämä ole aika iso epäkohta mitä tällä aidosti tarkoitetaan minä en itse halunnut antaa tässä kuntaliiton painostuksessa periksi koska tämä johtaa siihen että osapäivälasten asema voi muuttua niin merkittävästi että tätä oppimista ja kasvatusta jota tässä salissa on korostettu saattaa sitten saada niin sanotusti liukuhihnalta liukuhihnalta neljä tuntia osapäivälapsia sisään aamulla ja iltapäivällä toiset samalla tavalla sisään arvoisa puhemies saisinko hiukan vielä jatkaa ettei tarvitse tulla uudelleen yritän olla lyhyt mutta kun asia on niin tärkeä ja sydäntä riistää jos eduskunnassa on ollut sellainen hetki hyvät kansanedustajat että alkaa olla lähellä tippa silmäkulmassa niin yhdeksättä vuotta tässä salissa anteeksi ei ihan tässä salissa fyysisesti olleena minun täytyy sanoa että nyt sydäntä riistää nimittäin tämä johtaa nyt siihen ongelmaan että kolmenkymmenen miljoonan kustannukset ovat edessä ja tätä hintalappua me voimme täällä vain arvioida koska tosiasia on se että sivistysvaliokuntakin myönsi että ongelmia oli monenlaisia mutta niihin palataan myöhemmin ja teitte onneksi siitä lausuman että palataan aidosti myöhemmin mutta nyt tulee se iso juttu perustuslakivaliokunta totesi että tähän liittyvät nämä ryhmäkoot ja ei voi olla niin että näillä osapäivälapsilla joita kunnat voivat laittaa liukuhihnalta aamu ja iltapäivään nämä ryhmät voivat ollakin kolmekymmentäyhdeksän lasta ja kolmekymmentäyhdeksän lasta koska nykyinen lainsäädäntö kuolleena kirjaimena tämän sallisi jos tämä tulee käyttöön niin onhan tämä nyt valtavan iso asia täällä eduskuntasalissa että sallimmeko me tällaisen epäyhdenvertaisuuden ei kai kukaan voi ajatella että kolmekymmentäyhdeksän lasta osapäiväryhmässä on

puhemies me emme varmaan pääse yksimielisyyteen tässä asiassa mutta toivoisin että emme tulkitsisi toisiamme tahallisesti väärin olen olen todella kummissani siitä miten ihmeessä hallituspuolueiden edustajat voivat kuulla että esimerkiksi me sosialidemokraatit aliarvioisimme vanhempien kasvatustyötä tai kasvatustaitoja olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä että vanhemmat ovat useimmiten lastensa parhaimpia kasvattajia mutta emmehän me siitä tänä päivänä täällä keskustele tämä laki kyllä loukkaa lasten yhdenvertaisia oikeuksia varhaiskasvatukseen sillä jatkossa eri kunnissa lapsilla on erilainen mahdollisuus saada varhaiskasvatusta monessa kunnassa ajatellaan nimenomaan asiantuntijoihin luottaen että hallituksen esityksestä huolimatta lapsella on subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen ja nyt se varhaiskasvatuksen määrä siis riippuu siitä mikä on lapsen kotikunta

toivottavasti hallituspuolueiden edustajat ovat samaa mieltä siitä että kolmekymmentäyhdeksän lasta samassa ryhmässä on kerta kaikkiaan ihan liikaa

arvoisa puhemies minusta on hyvä että täällä on luettu myös perustuslakivaliokunnan lausuntoa tähän asiaan ja toivon että sitä luetaan sillä tavalla tarkkaan että myös katsotaan mitä se sisältää sen haluan kuitenkin tunnustaa että jos meillä ei olisi tiukkaa valtiontaloudessa ja jos meillä olisi ihan määrättömät varat niin eihän varmasti olisi tarvetta mitään oikeuksia rajata se on ihan selvä asia mutta sekin on hyvä tiedostaa että ylimmässäkään maksuluokassa nämä päivähoitomaksut eivät kata kuin noin puolet niistä kustannuksista sen takia nämä loput kustannetaan verorahoilla ja ne verot kerätään meiltä kaikilta suomalaisilta senkin takia on hyvä miettiä mikä on sitten tänä päivänä välttämätöntä yhteiskunnan tarjoamaa palvelua ja tarpeellista palvelua lasten ja lasten kehityksen kannalta ja näitä joudutaan harkitsemaan ja tekemään tämmöisiä rajauksia kun tämän tunnustan niin samalla toivoisin että opposition puoleltakin voitaisiin tavallaan tunnustaa se että ei tämä nyt niin dramaattinen muutos ole lasten kasvun ja kehityksen näkökulmasta mitä täällä on maalailtu ja minusta olisi hyvä että voitaisiin tunnustaa että myöskin ne puheenvuorot joissa on todettu että tämä jotenkin leimaisi lapsia

nekin kyllä ylimitoitettuja päinvastoin meidän pitäisi täällä käyttää sentyyppisiä puheenvuoroja ettemme ainakaan kannustaisi tämäntyyppiseen toimintaan enkä usko että lapset leimaavat toisiaan tämän takia sen kokemuksen perusteella mikä minulla on lasten toiminnasta

kommentissa oikeastaan kiteytyy kokonainen ydin hän kysyi sitä kuinka vanhemmat jotka ovat kotona edes haluavat lastaan päivähoitoon kun ongelma on juuri siinä että tämä kokopäiväinen hoito lapsille on taannut hoidon hoivan ja varhaiskasvatuksen myös niissä tapauksissa joissa vanhemmat eivät edes älyä tarjota sitä vaihtoehtoa lapsille heidän ei ole tarvinnut käydä mitään seulaa läpi juuri näiden ihmisten lapset ovat ne kaikkein oleellisimmat jotka tällä hetkellä voimassa olevalla lailla on saatu pidettyä siellä päivähoidon parissa ja jotka ovat uhassa syrjäytyä ja jäädä kotiin usein juuri sellaisten vanhempien hoivaan joilla itsellään on niin pahoja ongelmia että lapset kärsivät vaikkeivät vanhemmat sitä ymmärrä

vielä edustaja huhtasaari jonka nimi mainittiin

arvoisa puhemies olen iloinen siitä että vaikka kello käy puolta kahdeksaa näin moni kansanedustaja on paikalla

viisikymmentätuhatta tai taisi siinä olla yli viisikymmentätuhatta allekirjoittajaa eri ammattijärjestöistä jotka ovat päivähoidon piirissä töissä on erityisen huolissaan olemmeko me arvioineet koko tämän varhaiskasvatuksen kokonaisuuden eduskunnassa tavalla josta ei tule jälkikäteen ongelmia minusta se on aika iso vetoomus kansakunnan ammattilaisilta eduskuntaan päin että tämä koko varhaiskasvatusta ja sen tilaa koskeva selvitys tehtäisiin ensin ja sitten tehtäisiin tämä kokonaisuus loppuun edustaja lohi viittasi jo tähän perustuslakivaliokunnan pohdintaan perustuslakivaliokuntahan totesi että tähän liittyvät nämä ryhmäkoot ja totesi näistä ryhmäkokoasioista että ne pitää tuoda valtioneuvoston asetuksen sijasta eduskunnan lailla päätettäväksi tämä ennakkotapaus otettiin viime kaudella vanhuspalvelulain yhteydessä siltä osin myös sivistysvaliokunta on lainannut tätä perustuslakivaliokunnan kannanottoa siitä että kun varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja muutetaan ne pitäisi lailla vahvistaa ja todennäköisesti on suunniteltu että toisen vaiheen yhteydessä näin tultaisiin tekemään siitä syystä tietysti ammattilaiset ovat syystä huolissaan että miksi vasta sitten koko tämän kokonaisuuden kuluerä käydään läpi koska tosiasiassa sivistysvaliokunta itsekin kiinnittää huomiota siihen että näitä ongelmia tarkastellaan myöhemmin ja sitä kautta sitten pitää seurata nämä eduskunnan asiantuntijakuulemisessa esitetyt ristiriitaiset laskelmat sekä valtiovarojen jaoston puolella että valiokunnan puolella sekä niihin liittyvät aika vanhat vuoden kaksituhattaneljä tilastot kertovat siitä että me olemme voineet erehtyä kun näitä säästölain

tältä osin jos kuntaliiton arvio lähtee siitä että kunnissa nämä säästöt jäävät puoliksi toteutumatta se on jo tarpeeksi kova kannanotto siihen että ongelmia saattaa tulla toisaalta jos kerran näissä kuulemisissa on käynyt ilmi että lapsia tuskin voidaan kohdella sekä osa aikaisina että kokopäiväisinä niin että yleistyy tämä kuollut kirjain yksi kautta kolmetoista mitoituksesta jolloin osapäivälapset olisivat kolmenkymmenenyhdeksän ja kokopäivälapset kahdenkymmenenneljän hengen ryhmissä ja tätähän ei hallitus muuta niin silloin me joudumme siihen tilanteeseen että tämähän tarkastetaan vasta sitten kun eduskunta pääsee näihin ryhmäkokoihin käsiksi jos silloin päätetään luopua

sen yksi kautta kolmetoista mitoituksen muuttaminen maksaakin kolmekymmentä miljoonaa ei jää enää mitään

ja näitä nyt on käsitelty tietysti sekä jaoston että valiokunnan puolella arvoisa puhemies sitten yksi näkökulma josta on kovin vähän vielä puhuttu on se että on hienoa että tässä esityksessä kuitenkin taataan se mahdollisuus että lapsi voisi jäädä siihen samaan hoitopaikkaan mutta konkreettinen kysymys käytännössä on se että tätä oikeutta on kuntien hyvin vaikea taata koska nämä tilanteet ensinnäkin muuttuvat hyvin nopeasti onko oikeus siihen omaan päiväkotiin tällä yhdellä pienellä ihmisellä asiantuntijakuulemisissa on epäilty sitä voiko käytännössä tämä tämä perusteluissa ilmaistu oikeus toteutua tältä osin kysymys on siis siitä miten tämä kahdenkymmenen tunnin oikeus käytännössä tulee toteutumaan minkälainen byrokratia se tulee olemaan jos se on kevennettyä byrokratiaa sen pitää kuitenkin olla sellaista byrokratiaa josta voi valittaa ja koska saattaa koskea nyt tätä yhdeksääkymmentä prosenttia nykylapsista jos elämäntilanne vanhemmilla jatkossa muuttuu merkittävästi silloin tämä on aika iso kysymys kuinka paljon tämä byrokratia itsessään tulee tuottamaan kustannuksia arvoisa puhemies vielä on pakko sanoa siitä että emme me ihan turhaan täällä ole keskustelleet nimittäin kyllä tämä oajn tiedote on ikävä eduskunnalle ja sen arvovallalle haluan tämän siteerata siitä huolesta joka minulla on nyt siitä onko tämä aidosti pystytty arvioimaan sillä vallalla joka eduskunnassa on tämä kuuluu näin puhemies sivistysvaliokunta myönsi subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaukseen liittyvät ongelmat mutta ei käyttänyt valtaansa puuttua niihin sivistysvaliokunta iski viimeisen naulan tolkullisen varhaiskasvatuksen arkkuun

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä
edustaja heikkinen tulee esittelemään asiakirjan

mietinnön hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lapsilisälain ja elatustukilain neljännen pykälän muuttamisesta olemme saaneet valiokuntaan lausunnon perustuslakivaliokunnalta ja asiantuntijoita kuultuamme olemme todenneet seuraavaa tässä esityksessä ehdotetaan että lapsilisälaista kumotaan lapsilisien indeksisidonnaisuutta koskeva säännös lapsilisien indeksitarkistuksia ei enää jatkossa toteuteta esityksellä tavoitellaan valtiontalouden säästöjä hallitus arvioi että ehdotuksesta kertyy säästöä vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista yhteensä pilkku neljä miljoonaa euroa sosiaali ja terveysvaliokunta huomioi että lapsilisien indeksisidonnaisuuteen on kohdistunut poikkeuksellisen paljon muutoksia viime vaalikausien aikana lapsilisä sidottiin kuluttajahintojen muutosta vastaavaan kansaneläkeindeksiin maaliskuun alusta kaksituhattayksitoista sitä ennen valtioneuvostolla oli oikeus laissa olleen valtuutuksen nojalla korottaa lapsilisän määrää elinkustannusten nousua vastaavasti näin ei kuitenkaan yleensä tehty vaan lapsilisän tasokorotuksista on aika ajoin päätetty lailla arvoisa rouva puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta huomauttaa että jos indeksitarkistus nyt tehtäisiin lapsilisät pienenisivät pienenisivät koska kansaneläkeindeksi vuonna kaksituhattakuusitoista on jonkin verran negatiivinen nyt hallituksen esityksen seurauksena lapsilisät säilyvät vuoden kaksituhattaviisitoista tasolla ja pysyttämiseen varataan valtion talousarviossa vajaa kuusi miljoonaa euroa valiokunta toteaa että indeksisidonnaisuuden lakkauttaminen kokonaan heikentää vuosien mittaan lapsilisän reaaliarvoa ellei sen tasosta huolehdita tasokorotuksilla reaaliarvon alentuminen vaikuttaa erityisesti pienituloisiin lapsiperheisiin sillä tulonsiirtojen merkitys pienituloisissa perheissä on noin kolminkertainen muihin lapsiperheisiin verrattuna lapsiperheiden toimeentulovaikeudet koskettavat tutkimusten mukaan kaikkein eniten yhden huoltajan perheitä sekä monilapsisia perheitä valiokunta toteaa että lapsilisän indeksisidonnaisuuden poistaminen ei vaikuta kuitenkaan kaikkein pienituloisimpien toimeentulotukea saavien lapsiperheiden tulotasoon sillä edellytyksellä että toimeentulotukeen tehdään tulevina vuosina täysimääräiset indeksitarkistukset

piiriin jonkin verran uusia lapsiperheitä alimman tulotason perheistä monilapsisimmista perheistä sekä työttömistä ja yksinhuoltajaperheistä arvoisa rouva puhemies valiokunta pitää myönteisenä ettei hallitus esitä lapsilisiin suoranaisia ja että lakiehdotuksesta on hallituksen esityksessä tehty lapsivaikutusten arviointi perustuslakivaliokunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen että indeksisidonnaisuuden lakkautumisesta aiheutuvia vaikutuksia lapsiin ja lapsiperheisiin arvioidaan tässä esityksessä vain keskiarvojen valossa perustuslakivaliokunta katsoo kuitenkin että nyt ehdotetun indeksijäädytyksen vaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä esitys kokonaisuutena arvioiden heikennä lapsiperheiden asemaa sillä tavoin että se muodostuisi ongelmalliseksi suhteessa perustuslakiin perustuslakivaliokunta huomauttaa myös että tämänkaltaisen lainsäädännön yhteydessä on välttämätöntä tuoda perusteluissa yleisen tason mittareiden lisäksi selkeästi esille leikkausten tosiasialliset vaikutukset erilaisten perheiden ja kotitalouksien asemaan sosiaali ja terveysvaliokunta yhtyy tähän valiokunnan vaatimukseen

perustuslakivaliokunnan mielestä on suotavaa että indeksin poisto toteutettaisiin määräaikaisena toimena sosiaali ja terveysvaliokunta kuitenkin ehdottaa lakiehdotuksen hyväksymistä hallituksen esittämällä tavalla pysyvänä arvoisa rouva puhemies tähän mietintöön sisältyy pykälävastalause

arvoisa rouva puhemies jonkin aikaa sitten juttelin

ihan ensimmäistä lapsilisää hän muistaa vielä kuinka suuri asia tavallisessa työläisperheessä se silloin oli hän myös muistaa kuinka kova poliittinen kysymys se oli kuinka jonon vieressä kulki ihmisiä jotka nimittelivät heitä loisiksi ja yhteiskunnan varoilla eläjiksi kun kehtasivat lapsilisää mennä nostamaan myllyniemen liisa ei ymmärrä lapsilisien leikkausta vaikea sitä on ymmärtää minunkaan olen itse kasvanut sellaisessa perheessä jonka koulu arvioi kaupunginosan köyhimmäksi perheeksi ja meillä kyllä jokainen markka oli silloin kovasti tarpeen omille lapsilleni lukuisia kertoja keittänyt kaurapuurot leipäjonojen antimista ja kyllä siinäkin taloudessa ne kolikot olivat tarpeen

lapsilisä säädettiin vuonna neljäkymmentäkahdeksan sillä ajatuksella että me tarvitsemme pysyvän tulonsiirtomekanismin lapsettomilta perheiltä tai kotitalouksilta lapsellisille perheille koska lasten hankkiminen on köyhyysriski köyhyysriski se on sitä vielä edelleen tänäkin päivänä ja ehkä enemmän kuin jonkin aikaa sitten alkaen ei ihan joka vuosi mutta noin isona trendinä lapsiköyhyys on lisääntynyt koko ajan thln arvion mukaan yksi keskeisimpiä syitä lapsiköyhyyden kasvuun on sosiaaliturvan ostovoiman heikkeneminen jota estämään juuri on nämä indeksisidonnaisuudet on meidän sosiaaliturvajärjestelmäämme rakennettu

sosiaaliturva jää jälkeen me emme pysty tässä salissa päättämään joka vuosi erikseen niitä korotuksia jotka sinne pitäisi tehdä sen tason säilyttämiseksi

tutkimusten mukaan lapset eivät elä mitenkään ulkona raha asioista vaan lapset ovat erittäin luokkatietoisia he tietävät kuka porukassa on köyhä ja kuka on se tosi köyhä tiedetään myös että köyhyyden kokemuksella ja sen syrjäyttävällä vaikutuksella on on kantavuus pitkälle aikuisiälle niin kuin myllyniemen liisankin kokemukset kertovat

hanna mäntylä käytti täysistunnossa kymmenes neljättä kaksituhattaneljätoista viisaan puheenvuoron jonka hän päätti seuraaviin sanoihin silloin kun itse on etuoikeutettu on vaikea ymmärtää päätöstensä seurauksia niille jotka ovat saaneet elämässään heikommat kortit tuolloin oli kysymys lasten asemasta tehdystä välikysymyksestä

arvoisa puhemies

aseman mukaan perheen taloudelliset vaikeudet ovat yhteydessä lasten ja nuorten pahoinvointiin tutkimusten mukaan tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun laman aikana lapsuuttaan ja nuoruuttaan eläneistä nuorista aikuisista jopa viisikymmentä viiva kuusikymmentä prosenttia kärsii jonkinasteisista mielenterveysongelmista tässä ryhmässä on myös paljon syrjäytymistä vanhempien huoli omasta jaksamisesta yhteydessä taloudelliseen tilanteeseen köyhien perheiden lapset kokevat saavansa vähemmän aikaa ja huomiota aikuisilta kuin paremmassa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden lapset ja nuoret köyhyys vaikuttaa siis monella tavalla kielteisesti lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen perheen varattomuus kaventaa myös lapsen mahdollisuuksia osallistua elinpiirinsä tavanomaisiin toimintoihin ja valintoihin pelastakaa lapset ryn selvityksen mukaan vuodelta kaksituhattaviisitoista siis aivan uusi selvitys köyhissä perheissä elävien lasten yhdenvertaisuus ei toteudu suomessa lasten harrastuksissa muussa vapaa ajan toiminnassa eikä myöskään koulussa tästä esimerkkinä on se että kahdeksankymmentä prosenttia köyhien perheiden lapsista kokee mahdollisuutensa osallistua harrastuksiin rajoittuneeksi ja lähes neljäkymmentä prosenttia kertoo jääneensä pois koulun järjestämiltä luokkaretkiltä

monilapsisten ja yksinhuoltajaperheiden tilannetta kurjistavista lakiesityksistä säästöjen kokonaisvaikutukset tulevat olemaan huolestuttavan suuria

arvoisa rouva puhemies

pienituloisiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin ja perheisiin kohdistuvien leikkausten kanssa se syventää vanhempien taloudelliseen asemaan perustuvaa lasten eriarvoisuutta sosiaaliturvalla on merkittävä rooli etenkin pikkulapsiperheiden arjessa ja käytettävissä olevien tulojen niukkuus vaikuttaa monella tavalla lasten päivittäiseen elämään ja mahdollisuuksiin kuulua ryhmään terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten hyvinvointi eriytyy voimakkaasti vanhempien koulutuksen sosioekonomisen aseman ja taloudellisten tilanteitten mukaan perheen varattomuus kaventaa lapsen mahdollisuuksia osallistua elinpiirinsä tavanomaisiin toimintoihin ja valintoihin ja johtaa ulkopuolisuuden kokemuksiin köyhyys rajoittaa lasten osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia koulussa harrastuksissa ja lähiympäristössä lapsiperheköyhyys koskee yhä useammin myös perheitä joissa vanhemmat ovat työssä sirpaleinen työmarkkina asema pätkätyöt lyhyiden työsuhteiden ja työttömyyden vuorottelu sekä matalapalkkaisuus aiheuttavat enenevässä määrin taloudellista ahdinkoa lapsiperheissä yleisesti ottaen voidaan todeta että mitä enemmän lapsia ja nuorempia lapset ovat sitä suurempi on perheen köyhyysriski kaikkein heikoimmassa asemassa ovat yksinhuoltajat heillä perheellisyys perheellisyys on riski myös työllistymiselle erityisesti siitä syystä on ristiriitaista että hallituksen esityksessä arvioidaan että esitys tuo toimeentulotuen piiriin jonkin verran myös uusia lapsiperheitä toimeentulotuki luo syvän kannustinloukun johon vaikeassa työmarkkina asemassa olevia ihmisiä ei pitäisi tietoisin poliittisin päätöksin ohjata hallituksen ei pitäisi tehdä leikkauspolitiikkaa jossa heikennetään ensisijaisia etuuksia ja siirretään lapsiperheitä viimesijaisen harkinnanvaraisen etuuden piiriin tätä ratkaisua ei voida pitää pitää kannattavana kuten valiokunta mietinnössään toteaa on hyvä että hallituksen esitykseen on sisällytetty lapsivaikutusten arviointi jossa huomioidaan verotuksen lapsivähennyksen poistumisen ja lapsilisän indeksisidonnaisuuden poistamisen yhteisvaikutus

useampaan perheeseen hallitus ei saa esittää ratkaisuksi lastensuojelua tai toimeentulotukea mielestämme on välttämätöntä että hallitus ottaa aikalisän lapsiin lapsiin kohdistuvissa säästösuunnitelmissa tästä syystä esitämmekin että hallitus tekee kokonaisarvioinnin lapsiperheisiin kohdistuvien säästöpäätösten vaikutuksista hallituksen ei tule ennen tätä arviointia tehdä pysyviä heikentäviä muutoksia lapsiperheiden etuuksiin tästä syystä esitämme että hallitus luopuu aikeistaan poistaa lapsilisä indeksistä sekä estääkseen negatiivisen indeksitarkistuksen vuonna kaksituhattakuusitoista jäädyttää indeksin aiemmalle tasolle ensi vuodeksi

pykälävastalauseen sekä toisessa käsittelyssä tuomme myös oman lausumamme

arvoisa puhemies hyvät kollegat leipäjonoissa on tuhansittain pienten lasten vanhempia jotka kipeästi odottavat sitä milloin lapsilisät tulevat tilille jotta pääsee kauppaan hallitus nyt esittää että lapsilisälain indeksisidonnaisuus kumotaan näin ollen lapsilisien indeksitarkistuksia ei jatkossa toteutettaisi jos hinnat nousevat niin lapsilisät eivät nouse hallitus leikkaa tällä tavalla kuusikymmentäneljä miljoonaa euroa lapsilta vuosina kuusitoista viiva yhdeksäntoista lapsilisän ostovoiman heikennys lisää osaltaan lapsiperheiden köyhyyttä pieni ja keskituloisilla vanhemmilla on entistä huonommat lähtökohdat turvata lapsen hyvinvointia ja kehitystä tämä on todella surullista ja poukkoilevaa politiikkaa sillä nyt kumotaan päätös on ollut voimassa vasta viisi vuotta lapsilisien taso on päässyt laskemaan ja sitominen oli edistysaskel sen saamiseksi vastaamaan nykyistä hintatasoa parannukset perusturvassa vähentävät lapsiperheiden riippuvuutta toimeentulotuesta hallitus itsekin esityksessään toteaa että indeksisidonnaisuuden poisto lisää toimeentulotukiasiakkaita toimeentulotukimenojen lisäyksen arvioidaan olevan miljoonia valtio ja kunnat rahoittavat perustoimeentulotuen menot yhtä suurin osuuksin eli valtio laittaa kunnat maksajiksi vaikka sillä itsellään on leveämmät hartiat kantaa taloudellista vastuuta vielä huhtikuussa kaksituhattaneljätoista keskustalla ja perussuomalaisilla oli toinen ääni kellossa kun he jättivät silloiselle hallitukselle välikysymyksen lapsilisien leikkaamisesta he olivat silloin sitä mieltä että päätös leikata lapsilisiä on selkeä arvovalinta joka kasvattaa inhimillistä hätää etenkin perheissä joiden talous on tiukalla työttömyyden sairauden tai muiden ongelmien vuoksi

näin se jakku kääntyi tässäkin asiassa mitään edellisellä kaudella kritisoitua ei ole esitetty korjattavaksi en hyväksynyt lapsilisien leikkaamista vuonna kaksituhattaneljätoista enkä hyväksy niiden heikennyksiä nytkään viime vuonna silloisen valtiovarainministeri antti rinteen vaatimuksesta lapsilisäleikkaukset hyvitettiin pieni ja keskituloisille verotuksen lapsivähennyksellä nyt hallitus ei aio jatkaa enää lapsivähennystäkään verotuksen lapsivähennyksen poistuminen vuoden seitsemäntoista seitsemäntoista jälkeen pienentää lapsiperheiden tuloja näiden lisäksi hallitus kohdistaa leikkauksia lapsiperheille monelta suunnalta esimerkiksi vanhempainpäivärahan ja lomakarttuman leikkaukset päivähoitomaksujen ja pienten koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan maksujen korotus lasten subjektiivisen päivähoidon rajoittaminen päivähoidon ryhmäkokojen nostaminen esiopetuksen hoidon muuttaminen kerhotoiminnaksi yleisen asumistuen heikennys työllisyystoimenpiteiden heikennykset ja suunnitellut heikennykset työehtoihin sekä asumiskustannusten nousu vaikuttavat monin tavoin lapsiperheiden arkeen ja lisäävät lasten välistä eriarvoisuutta

arvoisa puhemies

asetti kaksituhattayksitoista voimaan lapsilisien indeksisidonnaisuuden sitten tuli kataisen hallitus joka teki päätöksen siitä että tämä viimeisimmäksi indeksiin sidottu etuus voidaan jäädyttää eli viime kaudella lapsilisiä ei tarkistettu sitten tuli stubbin hallitus jonka tehtäviin tai kataisen kataisen ja stubbin hallituksen rajamailla kuului lapsilisän leikkaaminen siis indeksijäädytys ei riittänyt vaan lapsilisistä leikattiin no sitten päätettiin lisäksi laatia siihen yhteyteen verovähennysjärjestelmä joka kyllä täällä hyvin mainittiin korjasi pienituloisten osalta hyvin monimutkaisella ja kalliilla verotuksen operaatiolla tätä tasoitusta leikkauksen osalta mutta ei tehnyt sitä kaikkein pienituloisimpien osalta joilla ei tuloja käytännössä ole sitten tulemme tähän hallituskauteen jolloin päädyttiin siihen että tämä viiden vuoden taival lapsilisien sitomisessa indeksiin päättyy kokonaan minä en rohkenisi sanoa että yksikään puolue meistä olisi ollut erityisen johdonmukainen suhteessa lapsilisien indekseihin samalla kuitenkin on hyvä muistaa että siitä huolimatta että oppositio on esittänyt tässä kärjekkäitä arvioita lapsiperheköyhyyden kasvamisesta ja on totta että nämä eri säästöpäätökset monin osin kohdistuvat lapsiperheisiin tämän osalta ei kuitenkaan voi ensi vuonna väittää perheiden tilanteen heikkenevän koska kansaneläkeindeksi on jonkin verran negatiivinen ensi vuonna ja se tarkoittaa sitä että lapsilisät säilyvät nykyisellä tasolla ja tason pysymiseen varataan valtion talousarviossa viisi pilkku yhdeksän miljoonaa elikkä nykyinen taso säilyy se on ensi vuoden osalta oleellinen tieto samalla haluan olla tyytyväinen kun hallituspuolueen edustajana ei näitä kaikkia päätöksiä ole hirmuisen helppo täällä puolustaa mutta sen teen jotta talous tasapainottuisi tulevien sukupolvien tähden ja haluan kuitenkin muistuttaa siitä että tämä hallitus teki osaltaan arvovalinnan ja poikkesi edellisen hallituksen arvovalinnasta että me emme ole tehneet suoranaista tasoleikkausta lapsilisiin meitä voi syyttää monesta asiasta mutta tässä asiassa lapsilisissä me päädyimme säilyttämään tämän universaalin oikeuden joka on ainutlaatuinen osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää oli sitten kysymyksessä minkälainen perhe tahansa

arvoisa puhemies

miksi sitten kuitenkin tässä tilanteessa hallitus päätyi siihen että halutaan nimenomaisesti poistaa kokonaan tuo indeksisidonnaisuus kun sillä että indeksi jäädytettäisiin oltaisiin päästy siihen samaan säästövaikutukseen kuin mitä tällä nyt sitten ilmeisesti kuitenkin ollaan hakemassa siinä mielessä kun esimerkiksi edellisessä asiakohdassa keskusteltiin siitä onko kysymys säästämisestä vaiko vaiko ideologisesta rajauksesta tässä kohtaa tuntuu että on selkeästi nyt kysymys ideologisesta valinnasta elikkä nimenomaan tämä indeksisidonnaisuus halutaan kokonaan tyystin poistaa jostakin kumman syystä syystä vaikka vaikka sitten sillä indeksijäädytyksellä oltaisiin päästy valtiontalouden näkökulmasta ihan vastaavaan vastaavaan tilanteeseen että kyllä tässä mielestäni nyt on tietynlainen signaali haluttu antaa elikkä se että emme halua että tulevaisuudessa lapsilisät seuraavat

elintasokustannusten nousun mukana ja siinä mielessä tätä pidän kyllä ongelmallisena tähän asiaanhan myös perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota ja kritisoinut sitä että lapsivaikutuksia on toki arvioitu mutta niitä on katsottu nimenomaan

ja keskiarvot kyllä kuvaavat aika heikosti sitä tilannetta koska näitten indeksien poiston vaikutus on suurinta esimerkiksi monilapsisissa perheissä ja yksinhuoltajatalouksissa ja sitten myöskin vähävaraisten kohdalla elikkä voisi sanoa että hyväosaisimmat pienet perheet kärsivät tässä tilanteessa kaikkein vähiten tästä indeksisidonnaisuuden purkamisesta ja täällä jo tuotiin esille se että kun indeksisidonnaisuuden lakkauttaminen tehdään yhdessä tämän lapsivähennyksen poistamisen kanssa niin tämä yhteisvaikutus on myöskin sellainen olisi syytä varmasti sitten seurata ja arvioida jäin vähän miettimään sitä miten miten tässä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä sanotaan kuitenkin näin että perustuslakivaliokunta katsoo että nyt ehdotetun indeksijäädytyksen vaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä kun kysymyshän ei nyt nimenomaan ole jäädytyksestä vaan sen

näitä sanoja käytetty vähän ristikkäin ehkä joku sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsen pystyy pystyy tätä kenties omassa puheenvuorossaan vähän avaamaan miksi näin on kirjoitettu tänne toisaalta sitten perustuslakivaliokunta toteaa hyvin että että sosiaali ja terveysministeriön on seurattava uudistuksen vaikutuksia erityisesti heikoimmassa asemassa olevien perheitten kohdalla ja ja hyvä että myös sosiaali ja terveysvaliokunta tähän asiaan yhtyy mutta mutta perustuslakivaliokunta todellakin myöskin omassa lausunnossaan toteaa että indeksien indeksien jäädytys olisi ollut parempi kuin se että kokonaan ollaan tämä indeksisidonnaisuus

sidonnaisuutta halutaan siitä kokonaisuudessaan olla purkamassa ja ja mielellään tosiaan kuulen jos joku sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsen pystyisi vähän valottamaan tätä miksi täällä on nyt ristikkäin käytetty tätä sidonnaisuutta ja toisaalta sitten jäädyttämistä

arvoisa puhemies lapsilisät ovat kaikessa universaaliudessaan ja tasa arvoisuudessaan hieno ja vaalimisen arvoinen järjestelmä jolla halutaan osoittaa sitä kuinka suomalaisessa yhteiskunnassa ollaan vuosikymmenet haluttu arvostaa sitä että lapsia syntyy ja että lapsiperheet pärjäisivät siksi hallitus ei tässäkään talouden tilanteessa ole halunnut tai päätynyt esimerkiksi alentamaan lapsilisien tasoa leikkaamalla lapsilisiä tai sitä esimerkiksi verotettavaksi etuudeksi tai että se poistettaisiin kokonaan hyvätuloisemmilta kuten tuossa esittelyssä jo alkuun kuulimme niin tämä indeksisidonnaisuus saattaisi jopa heikentää tulevina vuosina tuota tilannetta lapsiköyhyys on totta ja tunnistettu se on aivan selvä asia mutta onneksi onneksi hyvinvointi niin lapsien kuin lapsiperheidenkään hyvinvointi ei ole pelkästään rahasta kiinni tässä ikävässä indeksin poistossa on se kääntöpuoli että hallitus on kuitenkin muuta kautta halunnut sitten panostaa palveluihin niin kuin kotiin vietäviin palveluihin lastensuojeluun ja toisaalta koko kuntiin suhtautuminen on tällä kaudella hyvin erilaista kuin viime hallituskaudella kunnille täytyykin antaa työrauha niin keskittyä tähän uuteen sote maailmaan kuin myöskin tuottaa niitä palveluja joita esimerkiksi lapsiperheet käyttävät hyvin hyvin paljon toivottavasti talous pidemmällä aikavälillä niin että lapsilisiin voidaan palata sitomalla ne uudelleen indeksiin tuossa edustaja saarikko jo hyvin esitteli keskustan hyvän historian näitten lapsilisien kehittämisessä se on ehkä päässyt tietoisesti unohtumaan tässäkin keskustelussa kaikki me olemme tekojamme tehneet lapsietuuksien suhteen mutta kaikki ymmärrämme myöskin sen vastuun ja sen takia onkin hyvä että lapsivaikutusten arviointia on jo tehty

arvoisa puhemies minä ymmärrän hyvin näkemyserot ideologiset tai poliittisesta asetelmasta johtuvat eroavaisuudet liittyen näihin hallituksen säästöpäätöksiin ja ja minusta esimerkiksi edellinen keskustelu joka täällä pitkäsanaisesti käytiin oli selvästi sellainen jossa meillä oli näkemyseroja puolueiden välillä mutta tässä kysymyksessä minun on hirvittävän vaikea ymmärtää sosialidemokraatteja ja muita viime kauden hallituspuolueita jotka täällä käyvät kertomaan kuinka nyt lapsiperheköyhyys lisääntyy kun te viime kaudella olitte valmiita tekemään suoranaisen taso leikkauksen siksi minä yritin omassa puheenvuorossani haastaa siihen

ollut parasta mahdollista tulevaisuuspolitiikkaa eikä lapsilähtöistä politiikkaa oikein keneltäkään hallitukselta tällä eikä viime kaudella liittyen näihin lapsilisiin ja sen takia minusta on hieman ongelmallista että täällä sosialidemokraatit nyt kertovat ja sitä paitsi edustajalle äskeiseen puheenvuoroon kuntien rahoitukseen liittyen toimeentulotuki siirtyy kelan maksatettavaksi

arvoisa puhemies valta antaa mahdollisuuden toimia ja ja kuitenkin olitte tekemässä välikysymystä vuonna kaksituhattaneljätoista lapsilisien leikkaamisesta ja suuresti kritisoitte niitä toimia joita silloin tehtiin

jotka emme ole olleet edellisellä kaudella näitä leikkauksia tekemässä ei ole näitä syntejä harteillamme vaan olemme täällä nyt puhumassa tästä asiasta aivan uutena asiana elikkä haluaisin kysyä edustaja saarikolta kun todellakin valta antaa mahdollisuuden toimia niin miksi ette toimi

kyllä varmasti on lähtökohtaisesti juuri näin että tällä kaudella taloon tulleena edustajana te kommentoitte tilannetta tästä hetkestä käsin mutta viime kaudella puhuttiin aivan samoista suomalaisista perheistä puhutaan tällä kaudella aivan samoista lapsilisien saajista riippumatta siitä keitä täällä salissa on meidän puolueemme näitä päätöksiä ovat olleet tekemässä niin kuin totesin ja yritin hyvin nöyrästi kuvata tämä ei ole hallituspuolueen edustajalle helppo päätös juuri siksi että tähän lapsilisien indeksisidonnaisuuteen on liittynyt erityistä epäloogisuutta

mutta korostan kuitenkin me emme ole olleet tekemässä tasoleikkauksia myöskin kuva valtiontaloudesta on synkentynyt sitten viime vuosien aikoina jolloin näitä päätöksiä on tehty ja lisäksi jos tätä jollain pitää yrittää perustella niin näen tämän linjassa laajempaan indeksien jäädyttämiseen joka on nyt iso valtiontalouteen liittyvä ratkaisu muissakin

puhemies aivan kuten edustaja saarikko totesi tässä täytyy myöntää että tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulta asti lapsiperheköyhyys on kasvanut mutta täytyy kyllä todeta se että ensinnäkin tuloerot eri perheitten välillä pienenivät tai sanotaanko että ne rauhoittuivat ja toisaalta sitten täytyy todeta että kun viime kaudella tehtiin lapsilisäleikkauksia niin samalla kuitenkin tehtiin verotukseen pieni ja keskituloisille lapsivähennys joka kompensoi tämän lapsilisäleikkauksen ja sitä kautta tämä tilanne heidän osaltaan muuttui vähän eri tavalla mutta se on tosiasia että lapsilisän osalta käydään tämmöistä kiemuraa ettei siinä ole mitään logiikkaa eikä eikä pitkäjänteisyyttä mistä me voimme eri kausilla olleet

puheenjohtaja tästä loogisuudesta varmaan hyvä yritys oli viime kaudella kun ministeri rinne valmisteli tämän verovähennysjärjestelmän lapsilisien jyrkkään leikkaukseen kompensoimaan lapsiperheille tätä mutta nimenomaan kun puhutaan tuloerojen kasvusta niin tämähän ei koskenut lainkaan köyhimpiä lapsiperheitä jotka eivät voi tätä vähennystä tehdä tämä oli tämä oli silloin jo tiedossa ja kyllä keskusta vastusti tätä leikkausta hyvin voimakkaasti viime kaudella on myös hyvä huomata se että vaikka tämä indeksi olisi nyt säilytetty niin lapsilisä ei olisi noussut lainkaan ensi vuonna jos tämä olisi säilynyt sellaisena että tämä kansaneläkeindeksi vaikuttaa tähän lapsilisään niin se lapsilisä olisi laskenut lapsilisä säilyy

ensi vuonna samankokoisena kuin tänä vuonna se ei laske

puhemies edustaja saarikko puhuu nyt varmasti tarkoituksella ainoastaan lapsilisistä ja siitä miten eri puolueet ovat toimineet vain lapsilisien kohdalla aikaisempien vuosien aikana mutta kyllähän tämän hallituksen suurin ongelma on tämä perhepoliittinen kokonaisuus eli nämä yhteenlasketut vaikutukset nyt tehtävistä säästöpäätöksistä erityisesti pienituloisiin perheisiin eli ei ole kyse ainoastaan lapsilisistä vaan siitä että sen lisäksi teette säästöjä korottamalla varhaiskasvatusmaksuja korottamalla kerhomaksuja te teette säästöjä rajoittamalla varhaiskasvatusoikeutta tavalla joka myöskin tulee vaikuttamaan heikossa asemassa olevien perheiden

arvoisa puhemies vasemmiston anderssonille haluan todeta että vasemmistoliitto olikin viime kaudella tässä suhteessa johdonmukainen ymmärtääkseni teidän hallituksesta vetäytymisenne liittyi juuri muun muassa tähän kysymykseen sinänsä ymmärrän teidän argumentaationne aivan eri tavalla kuin esimerkiksi sosialidemokraattien jotka olivat tässä mukana en ota siihen kantaa se oli viime hallituksen tekosia mutta mitä tulee tähän hallitukseen niin

ja kolmas on ehkä näkymättömämpi ja vaikeammin hahmotettava kaikki isot ratkaisut aina asuntopolitiikasta kaavoitukseen ja liikenneratkaisuihin nämä kaikki ovat osa perhepolitiikkaa

arvoisa puhemies minun mielestäni on vähän epärehellistä ja oikeastaan epäreilua

nyt tehtäviä säästöpäätöksiä säästöpäätöksillä joita on tehty viime kaudella erityisesti siitä syystä että että esimerkiksi nyt täällä keskustan edustajat kovasti puhuvat tämän hallituksen esityksen puolesta vaikka viime kaudella vastustitte näitä näitä leikkauksia ymmärrän että se on vaikeata mutta itse koen että minä voin täällä hieman kritisoida tätä esitystä sillä lähdimme hallituksesta yhtenä suurena syynä nimenomaan nämä lapsilisäleikkaukset joita viime kaudella tehtiin mutta arvoisa puhemies nämä lapsilisät ovat säästökohteena ilmeisen helppo sillä ne näyttävät olevan

kuten täällä salissa on tullut esiin minun mielestäni edustaja saarikko erinomaisesti kuvasi tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan sitä miten poukkoilevaa tämä päätöksenteko on ollut näitten lapsilisien suhteen mutta nyt me poistamassa kokonaan ja ja minun mielestäni se on periaatteellinen päätös ja se on arvovalinta tällä päätöksellä on valitettavia seurauksia kuten esimerkiksi juuri lapsiperheköyhyyden lisääntyminen ja hallituksen esityksessäkin jo hyvin todettiin tai en tiedä voiko sanoa että hyvin todettiin mutta todettiin että tämä tämä esitys lisää toimeentulotukiriippuvuutta ja heikentää työllisyyttä minun mielestäni erityisesti pitäisi aina

viimesijaisen eli toimeentulotuen piiriin
arvoisa puhemies kuten tämä keskustelu on osoittanut lapsilisän historia on kurja ja epälooginen ja siksi toivoisi kaikin voimin että sen tulevaisuus olisi vähän valoisampi ja loogisempi ihmetyttää myös se miksi tämä hallituksen päätös piti tehdä pysyväksi eikä määräaikaiseksi kun täällä puhutaan siitä mikä hallitus on leikannut ja kuinka paljon ja kuinka pahasti enemmän kuin joku toinen niin pitää tässäkin opposition kritiikissä ja tässä tilanteessa muistaa se että kritiikki kohdistuu koko pakettiin johon sisältyvät varhaiskasvatusleik kaukset koulutusleikkaukset ja lapsilisäleikkaukset yhtenä osana sitä ja tämä kokonaisuus vain on kohtuullisen rankka mutta jos ja kun lapsilisistä päättäminen on näin hankalaa ja vaihtelee hallituskaudesta toiseen niin pitäisikö tässäkin muodostaa sitten parlamentaarinen työryhmä joka joka loisi lapsilisälle vähän kestävämmät puitteet jatkoa varten jotta pääsisimme hieman parempaan tulokseen etenkin kun muistetaan se että lapsilisät ovat suomessa huomattavasti pienempiä kuin vaikkapa ruotsissa tai tai saksassa edustaja saarikko totesi aivan oikein että lapsilisät ovat myös tulonsiirto lapsettomilta lapsiperheille jottei syntyisi väärää käsitystä mitä hänkään ei varmasti tarkoittanut kannattaa muistaa että näitä tulonsiirtoja tarvitsemme kipeästi sillä lapsiluku suomessa on joitakin vuosia lukuun ottamatta jatkuvasti ollut pienenemässä ja ensisynnyttäjien keski ikä nousemassa eli me tarvitsemme tulonsiirtoja jotka kohdistuvat nimenomaan lapsiperheille toivon jatkossakin myös sitä että myös vanhemmuuden kustannusten jakamisessa päästään päästään eteenpäin kuten tämä hallitus nyt vihdoin tekee

arvoisa puhemies on totta ettei tämä yksittäinen lakiesitys sinällään lisää lapsiperheköyhyyttä ainakaan lyhyellä aikajänteellä kysymys onkin siitä että nyt tämä hallitus tekee useita päätöksiä jotka vaikeuttavat lapsiperheiden tilannetta ja ja lisäävät sillä tavalla sitä lapsiperheköyhyyttä minun käsittääkseni hallitus itsekin tämän myöntää olisi ollutkin toivottavaa että hallitus hallitus olisi tehnyt kokonaisvaikutusten arvioinnin kaikista lapsiperheisiin kohdistuneista säästöpäätöksistä nykyisistä hallituspuolueiden edustajista lähes viisikymmentä allekirjoitti ennen vaaleja niin sanotun lasten ja nuorten kansanedustajan huoneentaulun jossa korostetaan että päätökset tulee tehdä kokemus ja tutkimustiedon perusteella ja että lainsäädäntötyössä on pyrittävä kokonaisvaikutusten arviointiin

arvoisa puhemies jos oikein muistan niin olin yksi niistä edustajista jotka allekirjoittivat tuon huoneentaulun olin sitä oman puolueeni puolesta vastaanottamassakin pidin sitä hyvin tärkeänä siksi jos jostain voi olla ylpeä ja tyytyväinen tällä vaikealla hallituskaudella niin siitä että yksi tämän hallituksen tärkeimmistä kärkihankkeista ja hyvinvoinnin puolella eniten rahallista lisäsatsausta saava kärkihanke on juuri lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelma se pitää sisällään kaiken sen palvelun josta on puhuttu päivähoidosta lähtien aina siihen tilanteeseen kun perhe on äärimmäisessä tilanteessa ja joudutaan puhumaan huostaanotosta ja ja tämän palvelukattauksen uudistaminen jotta me pääsisimme siihen kun kaikki me aina puhumme että ennaltaehkäisyyn on satsattava ja miksi viimesijaisiin palveluihin menee niin paljon rahaa me tarvitsemme niiden hyvien käytäntöjen levittämistä eri puolilta kuntakenttää monin paikoin on onnistuttu mitä tulee edustaja mäkisalo ropposen kritiikkiin että te arvioitte ennemmin kokonaisuutta niin kun täällä on pitkä lista esityksiä joista oppositio voi hallitusta haukkua niin puhutaan nyt yhdestä esityksestä

arvoisa herra puhemies aika pienelle huomiolle tässä keskustelussa kun lapsista on keskusteltu on jäänyt se että kahdeksan vuotta olemme pian eläneet näiden lasten velaksi itse asiassa näyttää siltä että suomen velka tulee tuplaantumaan tämän vaikean taloustilanteen aikana ja nämä lapset joista me täällä nyt huolta kannamme ovat niitä jotka aikanaan joutuvat siitäkin velkataakasta isoimman osan kantamaan talouden tasapainottaminen on siksi tärkeä tehtävä se on kovaa työtä ja se tarkoittaa myös kipeitä ja vaikeitakin päätöksiä tämä on varmasti yksi sellainen pidän myönteisenä sitä ja koen itseni lähemmäksi tätä nykyhallitusta kuin edellistä sen takia että tämä hallitus ei esitä lapsilisiin suoranaisia leikkauksia vaan vaan tyytyy siihen että tästä indeksisidonnaisuudesta luovutaan ihmettelen sitä että esimerkiksi vastalauseessa todetaan että että tämä heikentää lapsiperheiden toimeentuloa ja siten vaarantaa lasten oikeuksien toteutumisen kun toisaalta täällä todetaan että jos tämä indeksi olisi nyt pidetty voimassa niin lapsilisät ensi vuonna pienenisivät tämä päätöksen myötä lapsilisät pysyvät ensi vuonna nykyisellä tasolla elikkä ne eivät pienene jos indeksi olisi pidetty voimassa niin se olisi pienentänyt myös myös lapsilisiä arvoisa puhemies onneksi mikään päätös ei ole pysyvä toisin kuin täällä on väitetty kaikki päätökset ovat aina muutettavissa ja varmasti siinä vaiheessa kun velaksi eläminen lastemme piikkiin päättyy voimme näihinkin asioihin palata olen vakuuttunut siitä että terve ja vahva valtiontalous on lopulta meidän lapsiemmekin

arvoisa puhemies sdp esitti sitä että tuo indeksi jäädytetään tämän vuoden tasolle eikä päästetä sitä laskemaan ensi vuonna eli tämähän olisi ollut siinä hallituksen keinovalikoimassa kyllä käytössä indeksi olisi voinut olla tämän vuoden tasolla mitä tulee tähän velkamäärään niin kyllä tässä talousarviokirjassa arvoisa edustaja heinonen otetaan enemmän velkaa ensi vuonna kuin tänä vuonna on otettu eli se että te nyt heikennätte lapsiperheiden toimeentuloa ei pienennä velkataakkaa vaan te jaatte sen velkamäärän minkä te otatte omien arvovalintojenne mukaisesti mihin eivät selvästikään kuulu lapsiperheet ne velkarahat jaetaan

mutta ei lapsiperheille mikä on tietenkin todella ikävä arvovalinta

arvoisa puhemies vielä lyhyesti vastauksena edustaja heinoselle se mikä tekee tästä leikkauksen on se että tässä ollaan pysyvästi poistamassa tämä indeksisidonnaisuus kyllä se pitkällä tähtäimellä tarkoittaa sitä että lapsilisien taso tulee jäämään tästä yleisestä kustannustasosta ja kehityksestä jälkeen mikä tarkoittaa sitä että niiden taso laskee jos te olisitte halunneet toteuttaa oikeudenmukaisemman säästöpäätöksen niin te olisitte päättäneet näiden indeksien jäädyttämisestä joka olisi ollut niin lapsiperheiden kuin valtiontalouden näkökulmasta järkevämpi lopputulos
arvoisa

puhemies en oikein pidä tästä sdpn edustajien sävystä siitä että nostetaan tietyt ammattiryhmät ja heidän perheensä tässä tikunnokkaan että tässä jotenkin jaetaan rahaa yrittäjille tai maaseutuyrittäjille enemmän myös näissä on lapsiperheitä ja yrittäjissä on

sisään niin minä luulen että täällä olisi paljon isompi elämä kuin että puhuttaisiin vain maatalousyrittäjistä
viimeinen

edustaja saarikko kuvasi hyvällä tavalla tämän minkälaisia valintoja tehdään ja kertoi juuri sen kuinka meillä kärkihankkeista suurin panostus suunnataan nimenomaan tänne me olemme tehneet tällaisen valinnan ja ja se on se on tärkeä valinta tässä vaiheessa mitä tulee talouden isoon kuvaan niin niin kannattaa katsoa nyt kokonaisuutta eli eli sitä minkälaisen suunnitelman tämä hallitus on tehnyt sen suunnitelman

toivottavasti jossain vaiheessa sitten talous on siinä mallissa että voimme jälleen palata siihen siihen keskusteluun että tiettyjä etuuksia voidaan korottaa mutta nyt meidän on laitettava tämän maan talous kuntoon
palaamme puhujalistaan edustaja essayah
kiitoksia puhemies todellakin tämä indeksin poistaminen kun täällä sanoin aiemmassa puheenvuorossani että tämän jäädytyksen ja poistamisen kohdalla näyttää nyt olevan ristiriitaa niin kyllä tämä ristiriita lähtee näköjään ihan sieltä perustuslakivaliokunnan mietinnöstä eli siellä on virheellisesti kerrottu indeksin jäädytyksestä kun olisi pitänyt olla indeksisidonnaisuuden poistamisesta

vielä tähän indeksisidonnaisuuteen kaiken kaikkiaan kyllähän hallitus tällä hakee koko vaalikaudella säästöjä pilkku neljä miljoonaa on tavoite vuosille kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista se on totta että kansaneläkeindeksi laskee nolla pilkku nolla kolme prosenttia ensi vuonna elikkä ensi vuoden kohdalta tämä luku olisi todellakin hivenen laskenut tätä tätä lapsilisää mutta kokonaisuutenaan hallitus hakee tällä tällä säästöjä sillä että he purkavat tämän indeksisidonnaisuuden kyllä se silloin kertoo siitä että ei haluta että edes tulevaisuudessa kun elinkustannukset kuitenkin koko ajan nousevat lapsilisät ovat seuraamassa tätä indeksikehitystä siinä mielessä täytyy sanoa että kertoo kertoo kyllä taas tämän hallituksen oman näköisestä politiikasta asian suhteen toivon tietysti niin kuin edustaja heinonen täällä sanoi että kenties tulevina vuosina jos päästään sitten parempaan taloudelliseen tilanteeseen ehkä sitten voidaan tehdä vuosi vuodelta niitä korotuksia jotka ovat tarpeellisia

arvoisa herra puhemies olisin edustaja saarikolta kysynyt kun hän tuossa äsken totesi että hän ei ymmärrä mitä sosialidemokraatit ovat nyt oikein tehneet ja ovat tekemässä mutta ehkä varapuheenjohtaja heikkinen voi vastata tarkoitatteko sitä että ette hyväksyneet viime kaudella olleen lapsilisäleikkauksen seurauksena verotukseen kohdistuvaa lapsivähennystä jonka te nyt sitten tällä kaudella poistatte kokonaan ja oletteko te arvioineet sitä mitä tämä lapsivähennyksen poistaminen vaikuttaa sitten myös lapsiperheitten toimeentuloon sitten on ihan oikeutettua ja hyvä asia että yhtenä tämmöisenä muutosohjelman kärkihankkeena on tämä lapsiperheiden aseman parantaminen olisin kysynyt hallituksen edustajilta jotka ovat täällä paikalla kun sosialidemokraatit ovat esittäneet sitä että että luovuttaisiin tästä

poistamisesta sekä sitten tästä joka estää tämän negatiivisen indeksitarkistuksen vuonna kaksituhattakuusitoista ja sitten jäädytetään se tälle tasolle ja samanaikaisesti tehtäisiin tämän muutosohjelman mukaisesti tämä kärkihanke mutta laajemmalti siten että siinä huomioitaisiin tämä lapsiperheiden asema laajemmalti esimerkiksi työn ja perhe elämän yhteensovittamista parantamalla ja vanhempien työllisyyttä vahvistamalla sekä sosiaaliturvan etuuksia ja ja palveluita kehittämällä ja tämän jälkeen sitten arvioitaisiin tämä kokonaistilanne niin miltä tämä teistä tuntuu olisiko teillä valmiuksia ottaa tämä vahvemmin mukaan osaksi

puhemies edustaja saarikko korosti täällä hallituksen kärkihankkeita ne ovat varmasti ihan hyviä hankkeita kukaan ei ei sitä kiistä mutta ne eivät auta jos sitten samalla karsitaan kuitenkin perustason palveluja

entisenä perustuslakivaliokunnan jäsenenä haluan korjata edustaja essayahin äskeistä kommenttia siitä miksi indeksiä leikataan eikä eikä jäädytetä jos olen ymmärtänyt oikein perustuslakivaliokunta teki lausuntonsa siinä uskossa ja toiveessa että lapsilisien jäädytetään vain tilapäisesti määräajaksi ja sen takia siinä lausunnossa puhutaan nimenomaan jäädytyksestä ja kuten sitten edustaja heikkinen sanoi jo aiemmassa puheenvuorossaan sosiaali ja terveysvaliokunta päätti vastoin perustuslakivaliokunnan kantaa että tästä indeksimuutoksesta tehdään pysyvä leikkaus eikä jäädytys ja siitä johtuu ehkä sitten se minkä takia nämä termit seikkailevat vähän ristiin rastiin mutta varmasti perustuslakivaliokunta on tehnyt hyvässä uskossa oman lausuntonsa

yritän katsoa onko kysymys vastauspuheenvuorosta vai siis vastauspuheenvuoro edustaja essayah
kiitoksia arvoisa puhemies mietin kuitenkin kun tässä tässä hallituksen esityksessä selkeästi sanotaan että että halutaan poistaa lapsilisän indeksisidonnaisuus pääministeri juha sipilän hallitusohjelman mukaisesti se on hallituksen esitys että näinkö sitten perustuslakivaliokunta olisi itse lähtenyt hallituksen esityksen vastaisesti ottamaan kantaa kantaa ja suosittanut suosittanut tätä jäädytystä periaatteessa tietenkin heidänhän pitää ottaa kantaa ennen kaikkea siihen millä tavalla millä tavalla

hallituksen esitys on suhteessa perustuslakiin täällä sanotaan että perustuslakivaliokunta katsoo että nyt ehdotetun indeksijäädytyksen vaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä ja kuitenkin kysymyksessä on se hallituksen esitys jossa puhutaan siitä indeksisidonnaisuuden poistamisesta että kyllä tässä nyt jollakin tavalla perustuslakivaliokunnassa on ehkä virheellisesti

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmetoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies tässä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä käsitellään kahta hallituksen esitystä hallituksen esitystä numero sadaltakuudelta näiltä valtiopäiviltä sekä hallituksen esitystä näiltä valtiopäiviltä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia sairausvakuutuslain muuttamisesta annettua lakia sekä apteekkimaksusta annettua lakia esityksen tavoitteena on toteuttaa pääministeri sipilän hallituksen päättämät säästöt sairausvakuutuksen lääke sairaanhoito ja matkakorvausmenoista vuodesta kaksituhattakuusitoista lukien hallituksen esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä satakuusi hallitus on päättänyt pienentää lääkekorvauksiin vuonna kohdistuvan viidenkymmenen miljoonan euron säästötavoitteen puoleen esityksessä ehdotetaan että kahdenkymmenenviiden miljoonan euron lääkekorvaussäästö toteutetaan siten että toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat sekä vakuutettuihin että lääkealan toimijoihin taustaksi sosiaali ja terveysvaliokunta kertoo että pääministeri juha sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaan lääkekorvauksiin kohdistetaan sadanviidenkymmenen miljoonan euron säästöt vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista eteenpäin ensi vuoden talousarvioesityksessä lääkekorvauksiin kohdistettuja säästöjä aikaistettiin niin että sadanviidenkymmenen miljoonan euron kokonaissäästöstä viisikymmentä miljoonaa euroa toteutetaan jo vuonna kaksituhattakuusitoista hallitus päätti kuitenkin puolittaa lääkekorvauksiin kohdistuvan säästön aikaistamisen ja antoi asiasta täydentävän hallituksen esityksen nyt esitetyt kahdenkymmenenviiden miljoonan euron säästöt lääkekorvauksista kohdistetaan sekä vakuutettuihin että lääkealan toimijoihin valiokunta pitää myönteisenä ensi vuodelle suunniteltujen säästöjen kohtuullistamista sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että lääkekustannusten nousun hallitsemiseksi on toteutettu viime vuosikymmeninä useita toimenpiteitä tällaisia ovat olleet vakuutettujen omavastuun korotukset lääkevaihdon käyttöönottaminen tukkuhintojen alentaminen ja vuonna kaksituhattayhdeksän käyttöön otettu viitehintajärjestelmä viime vuosina lääkekorvausmenoissa lääkekorvausmenoissa on toteutettu sadankolmentoista miljoonan euron vuotuinen säästö vuoden kaksituhattakolmetoista alusta muun muassa alentamalla peruskorvauksen ja alemman erityiskorvauksen korvausprosentteja ja alentamalla viitehintajärjestelmään kuulumattomien lääkevalmisteiden kohtuullisia tukkuhintoja arvoisa puhemies lääkekorvauksiin kohdistettujen säästöjen toteuttamiseksi ensi vuoden alusta voimaan tulevaa neljänkymmenenviiden euron alkuomavastuuta ehdotetaan korotettavaksi viiteenkymmeneen euroon ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtaista omavastuuta kolmesta eurosta neljään pilkku viiteenkymmeneen euroon ja vuosiomavastuun

hallituksen päättämän lääkekorvausten vuonna kaksituhattaseitsemäntoista toteutettavan sadanviidenkymmenen miljoonan euron säästön valmistelu on vasta alkuvaiheessa sosiaali ja terveysvaliokunta korostaa että säästöt tulee toteuttaa sosiaali ja terveyspoliittisten tavoitteiden kannalta mahdollisimman vaikuttavasti ja oikeudenmukaisesti siten että ne kohdistuvat ensisijaisesti muihin kuin pienituloisiin ja paljon lääkkeitä käyttäviin

lääkealan toimijoiden kanssa säästöt on myös valiokunnan mielestä pyrittävä kohdentamaan siten ettei lääketeollisuuden mahdollisuuksia uusien lääkkeiden kehittämiseen merkittävästi heikennetä arvoisa puhemies valiokunta pitää tärkeänä että myös lääkealan toimijat osallistuvat ehdotuksen mukaan tarvittavien säästöjen toteutukseen lääkealan toimijoille säästöstä ehdotetaan kohdennettavaksi kaksitoista pilkku viisi miljoonaa euroa sairausvakuutuksen matkakustannusten korvausten matkakohtaista omavastuuta ehdotetaan korotettavaksi kuudestatoista eurosta kahteenkymmeneenviiteen euroon korotettua omavastuuta kolmestakymmenestäkahdesta eurosta viiteenkymmeneen euroon matkakustannusten kahdensadanseitsemänkymmenenkahden euron vuotuista omavastuuosuutta ehdotetaan korotettavaksi kolmeensataan euroon joka vastaa kahdentoista yhdensuuntaisen matkan omavastuuosuuksien kustannuksia

korvausmenot vähenevät seitsemälläkymmenelläkahdeksalla miljoonalla eurolla lääkärinpalkkioiden korvaustason alentamisen arvioidaan lisäävän hoitoon hakeutumista terveyskeskuksiin joissa hoidosta perittävät maksut ovat asiakkaille halvempia yksityiseen hoitoon verrattuna

korvaustason alentamisen vaikutus on todennäköisesti suurempi suun terveydenhuollossa jossa yksityisen palvelun osuus on merkittävä suun terveydenhuollolla on myös huomattava merkitys yleisen terveydentilan ja muiden sai rauksien ehkäisemisen kannalta harkinnanvaraisesta kuntoutuksesta valiokunta toteaa että tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia määräaikaisesti siten että harkinnanvaraisena kuntoutuksena järjestettävän kuntoutujan työssäjaksamista mahdollistavan kuntoutuksen menoista neljä pilkku viisi miljoonaa euroa voidaan maksaa sairausvakuutusrahastosta työtulovakuutuksen kuluina ensi vuonna valiokunta pitää sekä vakuutettujen että palveluntuottajien kannalta asianmukaisena että harkinnanvaraisen kuntoutuksen päätöksen aiemmin saaneiden vakuutettujen mahdollisuus päästä kuntoutukseen toteutuu toteutuu arvoisa puhemies lopuksi valiokunta pitää ehdotettuja säästöjä valtiontalouden tasapainottamisen kannalta perusteltuina valiokunta toteaa kuitenkin että ensi vuodelle nyt tehtävien lääkekorvausten säästöjen vaikutuksia on tarpeen arvioida huolellisesti ja valmistella hallituksen päättämän lisäsäästön kohdentamista siten että sairausvakuutuskor vaukset mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla tukevat sosiaali ja terveyspoliittisia tavoitteita

valiokunta katsoo edelleen että lääkehoidossa on edelleen saavutettavissa merkittäviä kustannussäästöjä lisäämällä lääkealan hintakilpailua muun muassa lääkevaihtoa ja viitehintajärjestelmän käyttöä tehostamalla tässä hallituksen esityksen yhteydessä on käsitelty toimenpidealoite ja tähän mietintöön sisältyy kolme vastalausetta

keskustelimme pienituloisten lapsiperheiden tilanteesta ja siitä miten lapsiperheköyhyys uhkaa kasvaa hallituksen säästöpäätösten seurauksena nyt tässä käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä sairasvakuutuskorvausten säästöistä säästöistä kuritetaan pienituloisia sairaita vanhuksia ja ja muuten haavoittuvassa asemassa olevia kansalaisia yhteistä näissä esityksissä on se että puhumme laajasti ajatellen kansalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista kaikki tiedämme että terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoistuminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi puhumattakaan siitä inhimillisestä kärsimyksestä mitä se aiheuttaa suomessa sosioekonomiset hyvinvointi ja terveyserot ovat jo tällä hetkellä suuret ja hallituksen tietoinen erityisesti pienituloisiin kohdistuva leikkauslinja lisää tätä eriarvoisuutta suurin selittäjä terveys ja ja hyvinvointieroille on henkilön ja perheen sosioekonominen asema terveyttä ja hyvinvointia pahoin uhkaavia asioita hallituksen talousarviossa ovat sairausvakuutuksen lääkekorvausten vähentäminen sairausvakuutuksen indeksin leikkaaminen kela matkakorvausten leikkaaminen ja kunnallisten asiakasmaksujen korotus valitettavasti monet näistä toimenpiteistä osuvat kaiken lisäksi samoille henkilöille minkä johdosta yhä useampi kansalainen joutuu toimeentulotuen asiakkaaksi lisäksi työkykyä ylläpitäväksi tarkoitettu aura kuntoutus lopetetaan ennen kuin se pääsi alkamaankaan tämä on ja työhyvinvoinnin edistämisen kannalta erittäin huono päätös jos tavoitteena on työurien pidentäminen hallitus ei säästöpäätöksissään ole lainkaan tehnyt terveys ja hyvinvointivaikutusten arviointia pidemmällä tähtäyksellä näiden säästöpäätösten johdosta yhteiskunnan kustannukset uhkaavat kasvaa arvoisa puhemies terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulisi yhteiskunnassa nähdä investointina eikä kulueränä hyvinvointiin panostaminen tuottaa inhimillisen hyvän lisäksi myös taloudellista hyötyä työhyvinvointiin panostaminen lisää työn tuottavuutta ja sairauksien ennaltaehkäisy varhainen puuttuminen oikea aikainen hoitaminen ja kuntoutus tuovat taloudellisia säästöjä tulevaisuudessa yhteiskunnalle esimerkiksi jos sairauksia ei hoideta varhaisessa vaiheessa niiden hoito myöhemmin sairauden pahetessa tulee kalliimmaksi hallitus on nyt tekemässä samat virheet kuin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun laman aikana tehtiin silloin tehtyjä säästöjä maksetaan yhteiskunnan kohonneina sosiaali ja terveydenhuollon kustannuksina edelleen meillä ei olisi varaa toistaa kerran tehtyjä virheitä ihmettelenkin eikö näitä lakiesityksiä tekemässä ole ollut ketään terveystaloustieteilijää joka tekisi kunnollisia kustannusvaikuttavuus kunnollisia kustannusvaikuttavuus ja kustannus hyöty analyyseja jolloin voitaisiin välttyä pahimmilta virhevalinnoilta väärään paikkaan tehty säästö lisää huomattavasti yhteiskunnan tulevaisuuden kustannuksia

arvoisa herra puhemies esittelen vastalauseemme

samaa pienituloisia sairaita vanhuksia ja ja haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä kurittavaa linjaa kuin useat muutkin talousarvioon liittyvät esitykset korvauksiin kohdistuvia säästöjä on jopa aikaistettu ja kovennettu hallitusohjelman liitteessä esitettyyn suunnitelmaan verrattuna säästöt kohdistuvat monilta osin samoihin ihmisiin ja uhkaavat syventää ihmisten välisiä terveyseroja tämä on kohtuutonta etenkin kun hallitus sairausvakuutukseen kohdistuvien leikkausten lisäksi aikoo nostaa sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja lähes kolmellakymmenellä prosentilla näiden suoraan sosiaali ja terveydenhuoltoon kohdistuvien säästöpäätösten ohella hallitus kohdentaa useita muitakin leikkauksia eri etuuksiin ja palveluihin ilman että niiden vaikutuksia on arvioitu riittävästi etenkin niiden kohdistuessa samoihin ihmisiin ja perheisiin suomessa sosioekonomiset hyvinvointi ja terveyserot ovat jo tällä hetkellä suuret ja hallituksen tietoinen pienituloisiin erityisen kovasti kohdistuva leikkauslinja vain lisää eriarvoisuutta lääkekorvauksiin kohdistuu ensi vuonna kahdenkymmenenviiden miljoonan säästö josta puolet maksatetaan asiakkailla ja puolet lääkealan toimijoilla on sinänsä hyvä että hallitus perääntyi alkuperäisestä säästöesityksestä ja lievensi lääkekorvauksiin kohdistuvia säästöjä uudessa esityksessä on kuitenkin puutteita joiden vuoksi emme voi hyväksyä asiakkaiden lääkekorvauksiin esitettyjä leikkauksia alkuomavastuuta ja ylemmän erityiskorvauksen lääkekohtaista omavastuuta pienennettiin mutta vuosiomavastuun ylittäneiden lääkekohtaisia omavastuita edelleen korotettiin esitykseen nähden valiokunnassa kuultujen asiantuntija arvioiden mukaan lievennykset vaikuttavat suureen suureen potilasjoukkoon mutta ne jäävät yksilötasolla melko pieniksi kaikkein kovimmin nousut kohdistuvat lääkkeistään jo nyt eniten maksaviin mitä ei voi pitää hyväksyttävänä lääkekustannusten omavastuut ovat suomessa kansainvälisessä tarkastelussa poikkeuksellisen korkeat ne muodostivat jo vuonna kaksituhattakaksitoista lähes kolmanneksen eli kolmekymmentäyksi prosenttia kotitalouksien terveydenhuoltoon kohdistuvasta rahoitusosuudesta kuten ehdotuksessa todetaan lääkkeiden omavastuuosuuksien korottamisella voi olla terveyserojen kasvattamisen kannalta kielteisiä vaikutuksia hallituksen esittämä matkakustannusten korvauksen omavastuun nostaminen kuudestatoista eurosta kahteenkymmeneenviiteen euroon lisää potilaiden kustannuksia ja leikkaus kohdistuu etenkin harvaan asutuille alueille pienituloisille ja ja iäkkäille henkilöille

kaksituhattakuusitoista on välttämätöntä että lääkealan toimijat osallistuvat jatkossakin kustannusten tasaamiseen kuitenkin hallituksen vaikutusarviot kaikkien esitystensä osalta ovat hyvin vajavaiset mielestämme tässä tilanteessa ei pidä leikata lisää matka ja lääkekorvauksista ennen kuin selvitetään ja esitetään ratkaisu siihen miten ihmiset voivat selvitä lisääntyvistä matkakustannuksista

nousevat maksut lääkäri ja hammaslääkäripalkkioiden korvauksiin kohdistuu myös merkittävät leikkaukset korvaustason lasku saattaa lisätä kuntien kustannuksia ja terveydenhuollon jonoja pidämme tärkeänä julkisten palveluiden vahvistamista jotta ihmiset saavat jatkossakin tarvittavan hoidon ja palvelun etenkin suun terveydenhuollon palvelut on resursoitava riittävästi jotta voidaan vastata ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin

uusi harkinnanvaraiset aslak ja tyk kuntoutukset yhdistävä aura kuntoutus päätettiin lakkauttaa ennen sen käynnistymistä vuonna kaksituhattakuusitoista on kuitenkin kohtuullista että vakuutetut vakuutetut saavat heille aikaisemmin myönnetyn kuntoutuksen tästä syystä hallitus on esittänyt määräaikaista muutosta niin että harkinnanvaraisena kuntoutuksena järjestettävän kuntoutujan kuntoutujan mahdollistavan kuntoutuksen menoista neljä pilkku viisi miljoonaa euroa voitaisiin maksaa sairausvakuutusrahastosta työtulovakuutuksen kuluina vuonna kaksituhattakuusitoista arvoisa puhemies tulemme ehdottamaan tästä syystä hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi neljä luku ja esitämme seuraavassa käsittelyssä

lain hylkäämistä

arvoisa puhemies niin sanottujen kela korvausten säästölakeihin liittyen on niin ikään hyvä myös vähän katsoa kauemmas on aivan totta kun edustaja mäkisalo ropponen katsoi yhdeksänkymmentä luvulle että silloin tehtiin erittäin rajuja leikkaustoimenpiteitä mutta ihan niin kauas ei tarvitse katsoa riittää kun katsoo viime vaalikaudelle kataisen hallituksen johdolla tehtiin lääkekorvausjärjestelmään sadankolmentoista miljoonan euron leikkaukset se ei tee tästä leikkauksesta nyt yhtään sen parempaa mutta toivoisin että osaisimme katsoa kokonaiskuvaa mitä tälle järjestelmälle on tapahtunut siksi rohkenenkin sanoa että nyt tälle hallitukselle sovittu kokonaissäästö alun perin sataviisikymmentä miljoonaa on kyllä syytä tehdä varsin perusteellisesti ja on hyvä että siinä on nyt vuoden aika suhtautua tuohon valmisteluun varsin kunnianhimoisesti tämä tapa jolla me hallitus toinen toisemme perään niistämme aina vähitellen kela korvauksia matkakorvausten osalta lääkekorvausten osalta ja myös yksityislääkäripalkkioiden osalta vähitellen murentaa järjestelmää meidän pitää katsoa kokonaisuutta ja arvioida onko järjestelmällä relevanssia ja siihen varaa samalla vastaan itse totta kai pitää olla varaa meillä pitää olla sellainen luottamus hyvinvointiyhteiskunnassamme että sairastuttuaan saa tukea yhteiskunnalta lääkeostoihin pidän erittäin hyvänä tässä hallituksen esityksessä kahta asiaa ensinnäkin sitä että alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen säästöä kohtuullistettiin kahteenkymmeneenviiteen miljoonaan vähintään yhtä hyvänä asiana pidän sitä että tuo summa on jaettu puoliksi lääketeollisuuden ja ja lääkejärjestelmän maksettavaksi niin kutsuttuna palautusmaksuna ja toisen puolen kaksitoista miljoonaa on sälytetty kustannuksiksi lääkkeiden käyttäjille minä pidän ansiokkaana sitä että viime vaalikaudella uudistettiin lääkekorvausjärjestelmää muistaakseni ministereiden risikko ja huovinen johdolla jos oikein muistan siten että että ne ihmiset jotka käyttävät lääkkeitä paljon saavat paremmat korvaukset ja yhteiskunta tulee nopeammin vastaan vähemmän lääkkeitä käyttäville on oikein että omavastuujärjestelmä on se johon ensiksi turvaudutaan ja sen jälkeen tulee yhteiskunnan tuki lääkekorvauksen muodossa tähän järjestelmään mukaan mutta haluaisin korostaa sitä ja asettaa toiveen jatkovalmistelulle että nyt kun yhteensä kohdistuu säästöjä jos katsotaan viime ja tätä kautta reippaasti yli kaksisataa miljoonaa tähän järjestelmään me emme voi tehdä sitä mekaanisena säästönä ja katsoa mitä jää jäljelle vaan pitää käydä läpi lääkekorvausjärjestelmä myös siltä osin miten me maksamme korvauksia mistäkin lääkemuodoista eli arvioisimme myös mihin ja miksi suomessa käytetään lääkkeitä niin paljon valiokunnassa puhuttiin paljon rationaalisen lääkehoidon merkityksestä ja sitä kautta toimivasta ja mukaisesta lääkityksestä jolla voidaan myös hillitä kustannuksia ja tasan varmasti myös parantaa lääkkeiden käyttäjien asemaa ja ja hyvinvointia toinen mistä kannan huolta joka on tietysti tämän köyhyyskysymyksen ja vähävaraisten paljon sairastavien ihmisten kysymyksen ohella tässä oleellinen muttei ehkä niin suosittu näkökulma liittyy siihen että meidän järjestelmämme pitää olla kuitenkin lääkkeiden valmistajien lääketeollisuuden kannalta siinä määrin houkutteleva että tänne haluavat lääkealan yritykset tuoda markkinoillemme uusia parantavia lääkkeitä lääketiede on valtavassa mullistuksessa

tässä yhteiskunnassa suhteessa lääkkeiden käyttöön ja siihen kuluviin varoihin meillä on halu rahoittaa mihin asti tämä on vaikeampi teema mutta toivon että tähän uudistukseen suhtauduttaisiin kunnianhimoisesti ja pidän hyvänä että tämä säästö pystyttiin pitämään nyt kohtuullistettuna kahdenkymmenenviiden miljoonan suuruisena ja myös niin että ne kustannukset tasattiin molempien sekä lääkefirmojen ja ja lääketeollisuuden

arvoisa puhemies kristillisdemokraatit on jättänyt tähän oman vastalauseensa vastalauseen kolme ja siinä tosiaankin otetaan kantaa nimenomaan hammaslääkäripalkkioitten ja myöskin muitten erikoislääkäripalkkioitten korvausten leikkaukseen tietenkin sinällänsä täytyy sanoa että olemme tyytyväisiä siitä että että hallitus pienensi näitä leikkauksia mutta siitä huolimatta nämä leikkaukset mitkä kohdistuvat sekä tänne yksityispuolelle että myöskin sitten lääkekorvauksiin ovat monille pienituloisille eläkeläisille kohtuuttoman suuria ja niin kuin täällä kuultiin aika monet näistä hallituksen esittämistä leikkauksista juuri niihin samoihin ihmisiin jotka sairastavat paljon joilla on pienet tulot ja monilla on pitkäaikaisia kroonisia sairauksia siinä mielessä täytyy sanoa että on tosi kohtuutonta että hallituksen leikkauspolitiikka kohtelee juuri näitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia erityisen kovasti

lääkekatot ovat vielä kertymättä ja omavastuut vasta kertyvät on todellakin ihmeteltävä millä monet pienituloiset eläkeläiset sen tammikuun oikeastaan selviytyvät heillä on kyllä todellakin hyvin hyvin vaikea aika edessänsä ennen kuin sitten katot tulevat vastaan ja ja sitä myöten sitten kustannukset eivät enää paina heidän omaa kukkaroaan tässä lääkekorvausten kohdalla erityisesti on huomioitava se että kristillisdemokraatit omassa vaihtoehtobudjetissaan esittävät sitä että me kompensoisimme tätä alkuomavastuuta vuosittaista maksukattoa alentamalla ja se todellakin helpottaisi sitten monien ikääntyneitten ihmisten tilannetta ja ja olisi juuri apuna tähän raskaaseen alkuvuoteen siinä mielessä tämä kristillisdemokraattien vastalause kolme on osa meidän vaihtoehtobudjettiamme ja tulemme sitten seuraavassa käsittelyssä esittämään toisen lakiehdotuksen hylkäämistä

on aivan totta että nyt tässä viimeisimmässä esityksessä on tehty lievennyksiä alkuperäiseen säästötavoitteeseen valitettavaa kuitenkin on että nämä lievennysten vaikutukset yksilötasolla jäävät pieniksi myöskin kustannusten nousu kohdistuu edelleen paljon sairastaviin koska lääkekaton ylityksen jälkeen jälkeen tämä lääkekohtainen omavastuu voi nousta paljon sairastaville suureksikin ainakin heille jotka käyttävät useampia lääkkeitä sanotaan että paljon sairastavat ostavat keskimäärin noin viisitoista ostoa kuukaudessa ja siinäkin sitten tietenkin vaikka se yksi osto on kaksi pilkku viisi euroa omavastuu nousee nousee kohtuu korkeaksi saati sitten silloin kun lääkkeitä on vielä huomattavasti enemmän valinta olisi siis voitu tehdä niin että olisi nostettu alkuomavastuuta jolloin se olisi tasaisemmin jakautunut kaikille kaikille lääkkeiden käyttäjille eikä olisi kohdistunut niihin jotka jo nykyisellään paljon lääkkeitä tarvitsevat mutta nyt siis tehtiin tällainen valinta että haluttiin nimenomaan kohdistaa nyt ne säästöt paljon sairastaviin yli

henkilön osalta omavastuu nousee jatkossa merkittävästi tämä on iso joukko ihmisiä se että ensi vuodelle osoitettu viidenkymmenen miljoonan säästö puolitetaan ei silti poista sitä tosiasiaa että sadan miljoonan säästö on edelleen seuraavan seuraavan vuoden osalta tulossa paljon sairastavat odottavatkin jo kauhulla sitä mitä tämä säästö tulee vielä tähän jatkoksi tarkoittamaan tarkoittamaan

osalta jokaisella nousee nousee tämä itse maksettava osuus mutta kun samanaikaisesti matkakorvausten omavastuuosuus nousee asiakasmaksuihin tulee korotuksia niin erityisesti nyt ne henkilöt jotka paljon tarvitsevat

jos ajatellaan esimerkiksi matkakorvauksen nousua kuudestatoista eurosta joka itse asiassa on jo paljon muistan että viitisen vuotta sitten kun työskentelin vielä sosiaalitoimistossa se taisi olla yhdeksän pilkku viisi euroa nyt se on siis kuusitoista euroa niin nyt se nousee vielä kahteenkymmeneenviiteen euroon per matka omavastuu edestakaisesta matkasta vaikka jostain hajaseutualueelta jossa eivät kulje bussit eivätkä julkiset vaan se taksi esimerkiksi on se ainut varmasti tulee kyllä vaarantamaan jonkun pitkäaikaissairaan kontrollikäynnin sinne terveyskeskukseen itse asiassa kela nosti asiantuntijakuulemisissa esille juuri tämän että he pelkäävät että nyt juuri nämä pitkäaikaissairaat jotka asuvat siellä syrjäseuduilla jättävät nämä kontrollikäynnit välistä koska ei ole laittaa ylimääräistä viittäkymmentä euroa siis tämähän on oikeasti vakava asia tätä on syytä syytä kyllä hiljentyä hiljentyä pohtimaan että näin tämä ei voi olla ja tämä tulee nyt kohtelemaan eriarvoisesti myöskin ihmisiä riippuen siitä missä he asuvat no sitten on pakko sanoa tästä vaikutusten arvioinnista ihan yleisestikin ymmärrän sen että tässäkin tehtiin nopeasti suunnanmuutos mutta kyllä on jotenkin hirvittävän surullista valiokunnassa tällä hetkellä että esitys toisensa jälkeen tulee siellä niin että että sekä ministeriöitten virkamiehet toteavat että tässä ei ole tehty oikeastaan lainkaan vaikutusten arviointeja tämänkin esityksen osalta kun kysyttiin että no mitenkäs tätä sitten pohdittiin että nämä kasaantuvat nyt paljon sairastaville niin muutokset tehtiin niin nopeasti että vaikutusten arviointia ei sitten oikeastaan enää ehditty tekemään toinen asia joka toistuu useassa valiokunnassa olevassa esityksessä on tämä toimeentulotuen tarpeen kasvu eli esitys itsessään on jo sellainen että nähdään ja tiedetään asiantuntijat tietävät että toimeentulotuen tarve tulee kasvamaan ja kuten olen sanonut minä en halua nähdä en halunnut nähdä aikaisemminkaan mutta en nytkään halua nähdä niitä rollaattorilla sosiaalitoimistoon tulevia vanhuksia ja ikäihmisiä jotka tulevat hakemaan apua että voivat ostaa lääkkeensä jos sitten sinne löytävät lopuksi vielä meidän on kehitettävä tätä maksukattojärjestelmää ja lääkehoidon kokonaisarviointi on

arvoisa puhemies edustaja saarikolle haluan vastata että että jos jo viime kaudella leikattiin jostakin niin silloin pitäisi olla vielä varovaisempi leikkausten tekemisessä samoista asioista samoille henkilöille minusta on hiukan huono perustelu leikkauksille se että leikkasittehan tekin viime kaudella siitä olen kyllä edustaja saarikon kanssa aivan samaa mieltä että meidän tulee pohtia lääkkeiden käyttöä kokonaisvaltaisesti sillä meillähän käytetään ihan ihan liikaa lääkkeitä ja niitä käytetään myöskin ihan turhaan eli meillä hoidetaan lääkkeillä asioita ja tilanteita joita ei lääkkeillä voida oikeastaan hoitaa vaan siinä pitäisi olla ihan joitakin muita hoitokeinoja

arvoisa puhemies myös ruotsalainen eduskuntaryhmä on tässä asiassa antanut eriävän mielipiteen tai vastalauseen olemme sitä mieltä että nyt olisi korkea aika suomessakin miettiä yhteistä kustannuskattoa lääkkeille matkakorvauksille ja hoitokuluille koska jos jatkamme näin niin se tietää vääjäämättä sitä että ihmiset joutuvat eriarvoiseen asemaan kaikki eivät kerta kaikkiaan sitten pääse tai heillä ei ole varaa mennä lääkäriin tai edes ehkä ostamaan lääkkeitä ja näin ei voida jatkaa sen takia meidän ryhmämme on esittänyt että mentäisiin yhtenäiseen kattosysteemiin ja toivomme että hallitus nyt ripeässä tahdissa tekisi töitä sen eteen voidaan myös todeta että oecd maiden piirissä suomi kuuluu niihin maihin joilla on kaikkein korkeimmat kulut tässä suhteessa

edustaja henrikssonin aloitteelle yhteisestä hoitokustannusten maksukatosta kun nyt elämme niin poikkeuksellisia aikoja että edessä on sote uudistus joka tulee mullistamaan koko hoitokentän kun elämme niitä aikoja että ensi vuoden aikana mietitään tämänkin lakiesityksen kustannusvaikutuksia ja jatkoa ja kun elämme myöskin niin erikoisia aikoja että sekä nykyinen sosiaali ja terveysministeri että tuleva sosiaali ja terveysministeri ovat paikalla

asiakasmaksujen lääkekorvausten ja matkakorvausten maksukaton se olisi kaikkein reiluin tapa koordinoida tätä asiaa ja kohdistaa näitä säästöjäkin niin että ne eivät kohdistuisi nimenomaan pienituloisiin ja paljon lääkkeitä käyttäviin mikä on nytkin erittäin suurena pelkona vaikka sosiaali ja terveysvaliokunta toisin onkin linjannut

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat sosiaali ja terveydenhuoltoon kohdistuu useita säästötoimenpiteitä joiden yhteisvaikutuksilla voi olla dramaattisia seuraamuksia matkakustannusten omavastuun korottaminen on kyllä kohtuuton omavastuun korottaminen lisää etenkin sairauden vuoksi matkoja tekevien kustannuksia kohdentuen nimenomaan pienituloisille ja iäkkäille henkilöille esitys tuottaa myös alueellista epätasa arvoa etenkin harvaan mutta kauttaaltaan asutulle itä suomelle jossa ei julkinen liikenne toimi merkittävä osa matkakustannuksista syntyy kelan vaikeavammaisten kuntoutusta saavien asiakkaiden kuntoutusmatkoista nämä samat henkilöt joutuvat useimmiten myös käyttämään paljon lääkkeitä ja muita sairaanhoitopalveluita joista myös maksut nyt nousevat usein nämä henkilöt ovat myös niitä jotka eivät eivät pysty milloinkaan ansaitsemaan ansioita työelämässä koko elämänsä työelämän ulkopuolella olevan henkilön tulot muodostuvat takuueläkkeestä hoitotuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta jos tällä hetkellä pakollisten kulujen joihin kuuluvat asuminen matkakulut lääkkeet terveydenhuollon maksut sähkö vesi puhelin ja ehkä turvapuhelin jälkeen jää käteen käytettäväksi ruokaan ja muihin menoihin alle viisisataa euroa niin näiden eri omavastuuosuuksien nostojen jälkeen elämiseen jää vieläkin vähemmän rahaa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on tässä hallituksen esityksessä puutteellinen muun muassa sen osalta mihin kierteeseen pitkäaikaissairas tai vammainen henkilö voi joutua mikäli henkilö rahan puutteen vuoksi jättää esimerkiksi lääkkeet ostamatta tällöinhän tulevat kustannukset toisaalla terveydenhuollossa paljon kalliimmiksi lääkkeiden käytön vähentäminen on aivan oikea tavoite mutta tapa jolla nyt hallitus vähentää lääkkeiden käyttöä ei pohjaudu ihmisten tasa arvoiseen kohteluun ja lääkärin harkintaan vaan pienituloisten pakkoon valita lääkkeiden ja ruuan välillä kysynkin aikooko hallitus ajaa pienituloiset työelämän ulkopuolella olevat vammaiset ja pitkäaikaissairaat toimeentulotukiasiakkaiksi ja ajaa suomen ihmisoikeuskriisiin kun täällä on paikalla nykyinen sekä tuleva peruspalveluministeri että voisimme saada vastauksia kiitos

on niin paljon näitä yleisiä kuristamislakeja jotka ovat kansantaloudellisesti ja inhimillisesti järjettömiä että oppositiotakin alkaa jo väsyttää toistella uudestaan ja uudestaan samoja asioita on myös hirveän turhauttavaa kohta kohdan jälkeen törmätä siihen samaan kritiikkiin että vaikutusarvioita ei ole tehty valmistelu on huonoa mahdolliset taloudelliset vaikutukset ovat tiedossa vain osittain on ollut kiire ei ole ehditty tekemään kunnolla asiantuntijoita ei ole kuultu tai ei ainakaan kuunneltu ei näin voi valtakunnan asioita hoitaa jos meillä hoidettaisiin omaa kotitaloutta tällä tavalla niin oltaisiin konkurssissa jos meidän ongelmamme on se että asumistukimenojen kasvu on kestämättömällä tasolla niin ainoa järkevä toimenpide on vuokra asumisen merkittävä lisääminen niillä alueilla joilla vuokrien nousu on kaikkein nopeinta eli käytännössä suurissa kaupungeissa erityisesti helsingissä helsingin kaupungin vuokra asuntotuotanto tällä hetkellä pysyy pystyssä täysin omin voimin saaduilla vuokratuloilla ja itse asiassa pystyy pitämään siitä huolimatta vuokrat sen verran sen verran alhaisina että sinne on koko ajan kova tunku minusta on järjetöntä että tällaisia toimintamalleja jotka meillä ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja joiden me olevan menestyksekkäitä ei voida laajentaa jatkaa ja toteuttaa paremmin

arvoisa herra puhemies esittelen sosialidemokraattien vihreiden vasemmistoliiton sekä kristillisten yhteisen vastalauseen

yleisen asumistuen saajista ylittää enimmäisasumismenot ja ylitys on keskimäärin noin satakaksikymmentäneljä euroa yleisen asumistuen keskeisin ongelma on tukea myönnettäessä hyväksyttävän vuokratason alhaisuus verrattuna markkinavuokriin monet asumistuen saajat saajat joutuvat paikkaamaan matalaa asumistukeaan turvautumalla pitkäaikaiseen toimeentulotukeen tämä on valitettavaa sillä lakiesitys toisensa jälkeen todetaan että ihmiset joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen kun suuntauksen pitäisi olla toinen yhteiskuntapoliittisesti kestävämpi ratkaisu on ensisijaisten etuuksien hyvä taso jotta viimesijaisella toimeentulotuella vastataan pääsääntöisesti akuutteihin akuutteihin taloudellisiin tuen tarpeisiin tulosidonnaisuuden nostaminen voi nostaa myös kynnystä työn vastaanottamiselle mikä sekään ei ole järkevää politiikkaa eläkkeensaajan asumistuen enimmäismenojen jäädyttäminen tarkoittaa että arviolta kymmenentuhatta tuensaajaa nykyisten lisäksi ylittää enimmäisasumismenot tällä hetkellä enimmäisasumismenot ylittyvät kahdellakymmenellä prosentilla eli neljälläkymmenelläviidellätuhannella eläkkeensaajan asumistuen saajista on kohtuutonta että hallitus leikkaa pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloa kun toimeentulo on tiukka ja asumiskustannukset korkeat niin pienetkin säästöt vaikeuttavat arkista toimeentuloa ja saattavat ihmiset esimerkiksi ruoasta tai terveydenhuollosta tinkimiseen

vuokratason laskemiseen sitä että pienituloisimpien asumistukea saavien ihmisten asumistukea leikataan vain järkevällä asuntopolitiikalla voidaan saada aikaan ratkaisuja jotka kestävästi hillitsevät asumiskustannusten nousua hallituksen on arvioitava säästöjen vaikutukset hallituksen leikkaukset yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajien asumistuesta ovat kohtuuttomia hallituksen poukkoileva päätöksenteko on johtanut siihen että asioita on valmisteltu hyvin nopealla aikataululla ja vaikutusten arvioinnit ovat siitäkin syystä jääneet tekemättä hallitus on tekemässä samanaikaisesti useita leikkauksia joiden yhteisvaikutukset pienituloisten ihmisten arkeen ovat kokonaan arvioimatta emme voi hyväksyä tällaista sokeaa säästölinjaa pienituloiset maksavat suhteessa enemmän lääkkeistään ja palveluistaan sosiaali ja terveydenhuollon huikeat lähes kolmenkymmenen prosentin korotukset asiakasmaksuihin kohdistuvat monesti työterveydenhuollon ulkopuolella oleviin työttömiin tai eläkeläisiin samoihin ihmisiin jotka saavat asumistukea sosiaali ja terveysetuuksiin tehdään

painuvia tarkistuksia eli etuuksien leikkauksia ensisijaisten etuuksien leikkaukset lisäävät toimeentulotuen tarvetta kyse ei ole vain tuloista vaan myös elämän laadusta ja terveydestä pienituloisuus yhdessä esimerkiksi terveysongelmien kanssa muodostaa usein toinen toistaan vahvistavan kierteen jossa helposti laiminlyödään oma hyvinvointi riittävien varojen puutteessa hallituksen monet säästöpäätökset kohdistuvat täsmälleen samoihin ihmisiin eikä mitään arvioita vaikutuksista yksittäiseen kansalaiseen ja ihmiseen ole esitetty tarvitsemme arvion paitsi taloudellisista myös hyvinvointiin kohdistuvista vaikutuksista leikkauksilla saatetaan saavuttaa nopeita ja hetkellisiä säästöjä pidemmällä aikavälillä ihmisten hyvinvointiin kohdistuvat leikkaukset tulevat kuitenkin kalliimmiksi kuin ongelmien hoitaminen ajoissa hyvin toimivilla palveluilla ja ostovoimaltaan riittävillä etuuksilla

arvoisa puhemies meillä edustaja kiljusen kanssa tuommoinen läpsystä vaihto järjestelmä tuossa portailla että näkökulma aina pikkusen muuttuu mutta asia on lähtökohtaisesti sama arvoisa puhemies tämä esitys on siltä osin rinnastettavissa edelliseen jossa käsiteltiin lääkekorvausten säästöjä että myös tähän esitykseen liittyy kohtuullistamisratkaisuja ikään kuin hallituksen linjan pehmentäminen näissä vaikeissa talousolosuhteissa eli hallitus oli alun perin ajatellut yhdistää asumistukijärjestelmän neljästä järjestelmästä kaksi samaan eli tehdä neljästä asumistuen eri määrittelystä kolme ja yhdistää yleisen ja ja eläkeläisten asumistuen tulen siihen yhdistämiseen vielä lopuksi mutta totean että hallitus arvioi että tuon esityksen vaikutukset olisivat olleet niin dramaattisia tietylle joukolle pienituloisimpia eläkeläisiä että ajatuksesta tällä erää luovuttiin pidän sitä perusteltuna ratkaisuna ottaen huomioon valmistelun vähän ajan samalla haluan todeta että asumistukijärjestelmään kohdistuu nyt kuitenkin pieniä säästöpaineita mutta on hyvä korostaa varsinkin nyt näin opposition käytettyä useamman puheenvuoron että eläkkeensaajan nykytaso säilyy eläkkeensaajien asumistuessa nykytaso säilyy mitä tulee yleiseen asumistukeen siinäkin lähtökohtaisesti nykytaso säilyy mutta asumismenojen perusomavastuuta korotetaan neljästäkymmenestä prosentista neljäänkymmeneenkahteen prosenttiin tämä tarkoittaa noin sadantuhannen tuensaajan arjessa yhdeksän euron korotusta kuukaudessa mitä suuremmat ovat tulot sitä suuremmat ovat vaikutukset eikä kannata jättää huomiotta sitä yksityiskohtaa minkä valiokuntakin muuten mietinnössään on todennut että yleisen asumistuen perusomavastuun osuuden korottaminen

nämä pienet säästöt jotka tähän järjestelmään tulevat koskevat ikään kuin tason säilyttämistä väheksymättä niitä tämä on totta kai merkityksellinen järjestelmä haluan tähän isompaan kuvaan kiinnittää vielä kahdella tavalla huomiota ensinnäkin valiokuntakäsittelyn jälkeenkään en saanut lähtökohtaisesti varmuutta siitä mikä on todellisuus suhteessa vuokrahintojen nousun ja asumistuen korottamisen välillä me emme ole pystyneet faktuaalisesti tarkasti todentamaan mutta selviä viitteitä siitä kyllä on että aina kun olemme korottaneet asumistukijärjestelmän asumistukea myös vuokrat ovat nousseet koska suurin osa asumistuesta käytetään nimenomaan vuokra asumisen kustannuksiin tämän järjestelmän osalta kustannukset ovat viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana nousseet se on merkittävä muutos ja osa tätä hyvinvointiyhteiskuntaa ja myös tätä sosiaaliturvajärjestelmää josta aika paljon vähemmän puhutaan asumistuen kalleus ja ja hintalappu tässä yhteiskunnassa erityisesti pääkaupunkiseudun korkean asumisen hinnan vuoksi on todella kohtuuton näin rohkenisin sanoa siksi tämänkin esityksen taustalla meidän pitäisi rohkeasti katsoa yli puoluerajojen sitä miten voisimme parantaa kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa ja sitä kautta asuntojen saantia täällä pääkaupunkiseudulla se on tämän miljardipotin takana mitä valtiontaloudesta tähän vuositasolla käytetään siksi kannattaa tämä yhdeksän miljoonan säästö

toinen näkökulma jonka haluan todeta liittyy siis tähän kokonaispottiin ja monimutkaiseen järjestelmään en ainakaan itse rohkenisi täältä väittää että tuntisin asumistuen järjestelmän joka yksityiskohtaa myöten ottaen huomioon sen järjestelmän äärimmäisen monisyisyyden ja monet vaikuttimet millä perusteella ihminen tukea saa perhekoon asunnon tulojen ja vaikka minkä monen muun tekijän ansiosta

vaikka tämä hallitus perustellusti nyt luopui ajatuksesta johtuen näistä kohtuuttomista vaikutuksista ja tämä iso säästö jätettiin tekemättä että minusta tätä isoa ajatusta ei kuitenkaan kannattaisi täysin haudata

todellakin varmasti sekä eläkeläisjärjestöjen että opposition vahvojen tämän eläkeläisten asumistuen yhdistämisen tähän yleiseen asumistukeen ja siten erillisenä asumistukena lakkauttamisen hallitus joutui perumaan ja siitä olemme tyytyväisiä mutta hallitus kuitenkin jäädyttää tämän asumistuen enimmäisasumismenot mikä näiden nousevien asumiskustannusten tilanteessa tosiasiassa tarkoittaa leikkausta sekä yleiseen että eläkkeensaajan asumistukeen edustaja saarikko kyllä täällä ihan ansiokkaasti nosti esille tämän koko voisi sanoa asumistukijärjestelmän ongelmallisuuden ja sen ongelmallisuuden kun sitä lähdetään miettimään vaikkapa suhteessa toimeentulotukeen taikka taikka siinä vaiheessa kun henkilö esimerkiksi ottaa vastaan lyhytaikaista työtä todellakin se on varsinainen viidakko ja olen samaa mieltä siitä että tämä sosiaaliturvan uudistamista valmistellut sata komitea joka kehotti tähän yksinkertaistamiseen on kyllä varmasti lähtökohtaisesti oikeassa mutta se että hallitus kiireessä oli sitten yhtäkkiä poistamassa kokonaan tämän eläkeläisten asumistuen ilman erillisiä vaikutusarvioita olisi ollut kyllä aivan kohtuutonta toivonkin että tässä asumistukijärjestelmän selkeyttämisessä sekä hallitus että oppositio voisi tehdä tällä vaalikaudella hyvää yhteistyötä esimerkiksi siinä vaiheessa kun mietitään erilaisia perustulo tai perusturvaratkaisuja ja sitä millä tavalla tämä asumistuki vaikuttaa vaikkapa sitten työn vastaanottamisen kannattavuuteen kristillisdemokraateillahan on tässä oma kannustava perusturvamallinsa jossa katsomme että aina kun ihminen ottaa vastaan työtä on jäätävä enemmän käteen kuin mitä sitten tuet

työllä hankituista euroista mutta kaiken kaikkiaankin kristillisdemokraatit ovat mukana tässä opposition

arvoisa herra puhemies tässä edustaja saarikko ansiokkaasti kertoi mistä tässä on kyse ja haluaisin siksi sanoa vielä esimerkiksi edustaja essayahille joka käytti termiä poistanut eläkkeensaajien asumistuen hallitus meinasi näin hänen mukaansa tehdä että tästä tulee hirveän helposti väärä mielikuva että koko asumistuki olisi poistettu vaikka olisi siirrytty yhtenäiseen järjestelmään jossa nämä on yhdistetty toivoisin että tämäntyyppisiä lausumia ei ei tulisi sen sijaan edustaja essayah nosti tärkeitä asioita esille siitä miten

tämä asumistukijärjestelmäkin voi vaikuttaa kohtuuhintaiseen asumiseen ja minusta on tärkeää että meillä on on ollut täällä ministeri tiilikaisen esittelemänä myös lainsäädäntö missä tuetun asumisen kohtuuhintaisuutta pyritään edistämään niin että että esimerkiksi säätiöt eivät voi pumpata rahaa itselleen korkotoiminnalla tai tai sillä että tekevät kohtuuttomia varauksia investointiin mutta tässä hallituksen korjatussa esityksessähän nyt oikeastaan tähän tähän asumistukeen ei juurikaan tarvitse sitten tehdä tehdä leikkauksia ainoastaan tämä perusomavastuu nyt sitten vähän nousee ja se tietysti hieman kirpaisee mutta minusta on hyvä että kuunnellaan kansalaisia ja silloin kun on vaikeat ajat koetetaan pitää siitä heikommasta ihmisestä huolta on hyvä että kaikkein pienituloisimpien asumistukeen ei nyt sitten tarvitse lainkaan puuttua

arvoisa puhemies paitsi että yleisen asumistuen ja ja eläkkeensaajan asumistuen yhdistämisestä olisi seurannut merkittävät säästöt erityisesti eläkkeensaajille niin yhdistämisessä oli myöskin kyse kahden erilaisen järjestelmän lyömisestä yhteen samojen kriteerien alle minusta kun puhutaan siitä että että mahdollisesti jatkossakin pitäisi pitäisi tätä edelleen pohtia on syytä erottaa että on kyse erilaisista järjestelmistä joista toinen tuki perustuu pysyvään tuen tarpeeseen ja toinen toivottavasti lyhytaikaiseen tuen tarpeeseen esimerkiksi työttömyyden ja sairauden varalle tämä näin aluksi mutta sitten on sanottava että sosiaali ja terveysministeriö on koko syksyn valmistellut tätä vanhaa esitystä ja nyt sitten yhtäkkiä viikossa he tekivät uuden uuden esityksen jopa niin että kela esimerkiksi ei lähettänyt näitä määräaikaistarkastuksia koska eläkkeensaajan asumistuki piti todellakin lakkauttaa nyt sitten kela on lähettänyt näitä kirjeitä kiireellä mutta se voi johtaa siihen että jonkun tuki ei tule tarkistettua sitten heti heti alkuvuodesta hyvään lakiesitykseen kuuluu että on arvioitu taloudellisia yhteiskunnallisia ja yksikköön kohdistuvia vaikutuksia tässä esityksessä ei niin ole tehty minä toistan tämän mutta tämä ei ollut minun suustani vaan asiantuntijakuulemisessa kuntaliitto nosti esille tämän ja tämä pitää paikkansa viikossa yhtäkkiä vene kääntyi ja siinä nopeassa käännössä ei todella ole ennätetty tekemään minkäänlaisia vaikutusten arviointeja taas kerran täällä on sellainen esitys olen tänään jo useamman kerran tämän nostanut esille ja ei tämä ei ole muotipuhe muotisana mitä haluaisi viljellä en todella haluaisi viljellä vaan tämä on fakta ja tosiasia miten tässä ajassa

nykyisellään enimmäismenot joten oikeastaan on turha sanoa että tämä ei nyt kaikkia tule koskettamaan koska koska näin on jo nykyisellään ja on aina muistettava että kun puhutaan asumistuen saajista niin on aina kyse pienituloisista ei asumistukea saa jos ei ole pienituloinen silloin pienilläkin muutoksilla kun täällä taistellaan siitä onko tämä nyt säästö vai ei ole säästö ja vaikuttaako tämä ihmisten elämään vai eikö vaikuta ihmisten elämään aina kun on kyse pienituloisista ihmisistä ja sinne tehdään pienikin säästö

on se sitten vaikka yhdeksän euroa kuukaudessa se yhdeksän euroa on jostain otettava ja se otetaan luultavammin sitten siitä että ruokaa ostetaan vähemmän tai jätetään sitten jotain muuta hankkimatta no sitten tässä on lisäksi vielä tämä tulosidonnaisuuden nostaminen ja se tulee tarkoittamaan noin tuensaajaa jotka jäävät nyt ulkopuolelle tämä on yksi asia joka nousi kuulemisessa esille että se voi nostaa työn vastaanottamisen kynnystä mikä ei tietenkään missään kohtaa ole kannattavaa sellaisia esityksiä meidän ei kannattaisi tuoda jotka nostavat sitä työn vastaanottamisen kynnystä olen käsittänyt että hallituskaan ei lähtökohtaisesti tätä halua joten tämä olisi esimerkiksi siinä vaikutusten arvioinnissa kannattanut harkita vähän tarkemmin

asumistuen nostolla vaikutusta vuokriin me saimme kyllä erilaisia tutkimuksia mutta tosiasia on että tästä ei ole hirveän paljon tutkimuksia se mitä näistä tutkimuksista esille nousi on selvästi että palveluasumisten osalta eläkkeensaajan asumistuen nosto nostaa myöskin näitten palveluasumisten vuokria siinä on selvä yhteys mutta yleisen asumistuen osalta näin ei voida suoraviivaisesti sanoa erityisesti kun me tiedämme jo nykyiselläänkin että nämä enimmäisasumismenot eivät ole näitten vuokrien

saimme myöskin kuulla asiantuntijakuulemisessa että näin arvioidaan käyvän myöskin jatkossa siitä huolimatta mitä nyt sitten tälle asumistukipäätökselle tapahtuu eli vuokrat tulevat joka tapauksessa nousemaan vaikkei asumistukea nostettaisikaan tämä on se elävä elämä missä ihmiset elävät tämä meidän on tiedostettava ja tätä kuultava kun päätöksiä teemme

arvoisa rouva puhemies edellisessä puheenvuorossa sillä tavalla oli vähän väärää todistusta että väitettiin että missään ei ole otettu vaikutusten arviointia käyttöön aiemmin puhuttiin lapsilisien indeksistä ja juuripa niittenkin kohdalla on on tiukasti otettu heti jo siinä lain valmisteluvaiheessa esiin myöskin se kuinka ne vaikuttavat sitten lapsiin ja lapsiperheköyhyyteen ja lapsiköyhyyteen joten ihan väärää tietoa ei kuitenkaan tarvitse millään tavalla olla täällä levittämässä näissä puheenvuoroissa edelleenkin painottuvat tietysti tärkeät eurot ja niitten miinusmerkit siinä edessä mutta on myös otettava se kokonaisuus huomioon sillä tavalla että esimerkiksi omaishoitoon on nyt hyväksi panostettu seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa ja muutenkin kaikkea kotihoitoon liittyvää on lisätty myöskin veteraanien apuun ja on enemmän niihinkin panostettu joten otetaanko tämä kokonaisuus

arvoisa puhemies nyt on kyllä sanottava että olen istunut voisin sanoa melkein joka ainoassa sosiaali ja terveysvaliokunnan kokouksessa jossa on käsitelty useampi hallituksen esitys ja lähestulkoon nousee asiantuntijakuulemisissa esille se että vaikutusten arviointi on vähäinen kuten esimerkiksi edellisessä kohdassa jonka äsken äsken täällä täällä esille toin eli

sairausvakuutuslain muuttamisessa jossa siis on matkakorvauksia lääkekustannuksia ja muita eli kyllä nyt täytyy sanoa että että en ihan puhunut kyllä perättömiä tämän voitte tarkistaa vaikka näistä kaikista asiantuntijalausunnoista siellä

vielä yksi vastauspuheenvuoro edustaja katainen ja sen jälkeen puhelistaan
arvoisa rouva puhemies arvostan kovasti kyllä sitä että nimenomaan valiokunnan asiantuntemus puhuu täällä siksipä haluaisinkin tietää ja kysyä teiltä onko näin että lapsilisien indeksiasiassa ei ole otettu huomioon lapsivaikutusten arvioita onko juuri näin haluan teiltä ihan eksaktin vastauksen tähän

arvoisa puhemies jos on yksi asia kymmentä asiaa vastaan niin ette voi sillä kumota sitä mitä olen sanonut sanonut siitä mikä on se valtavirta mikä asiantuntijakuulemisissa esille nousee ette voi kumota sitä sillä että tuotte yhden asian esille jossa niin olenko olenko sanonut että että näin ei ole olen sanonut että valtavirta on se

asumistukilaki eläkkeensaajan asumistuen osalta sitten puhujalistaan

esittelypuheenvuoro yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen leikkauksista oli jo surullisen tuttu ei ole kuultu kohderyhmiä ei ole tehty vaikutusarvioita ei tiedetä kuntavaikutuksia ymmärrän että lakien säätäminen tältä pohjalta on kovin helppoa mutta ihan kauhean kestävällä pohjalla se ei ole niin kuin varmaan me kaikki tässä salissa olevat tiedämme asiat usein ovat sellaisia miltä ne näyttävät ja nyt lakien valmistelu ei vain näytä kovin hyvältä ja se on se perussyy minkä takia vihreät lähtivät tekemään välikysymystä siitä miten lait tänne tuodaan millaiset taustat selvitetään millaiset perustelut tehdään toivottavasti saamme hyvän hyvän ja laajan keskustelun aiheesta mitä tulee sitten näihin kokonaisvaikutuksiin täällä on on käytetty puheenvuoroja siitä että kokonaisvaikutuksia ei tiedetä tai eivät ne niin kovin pahoja ole ulkopuoliset tutkijat ovat arvioineet eläkeläisiin kohdistuvia leikkauksia ja heidän mukaansa kahdeksankymmentä prosenttia näistä leikkauksista kohdistuu niihin eläkeläisiin joiden ansiot kuukaudessa ovat korkeintaan tuhatkolmesataa euroa ja kun suomalainen keskieläke tällä hetkellä on noin tuhatviisisataaneljäkymmentä euroa sanoisin aivan rehellisesti ja ilman sarvia ja ja hampaita että leikkaukset kohdistuvat nimenomaan pienituloisiin suomalaisiin

arvoisa puhemies on hyvä että hallitus päätti luopua aiemmin suunnitelluista suurista ja suurta huolta aiheuttaneista leikkauksista tähän liittyen mutta täytyy kyllä sanoa että tästä prosessista ei voi kovin suuria tyylipisteitä antaa erityinen huomio kiinnittyy näihin valiokunnan yhteisiin huomioihin lainvalmistelun tasosta johon edustaja järvinenkin puheenvuorossaan viittasi siihen että ei ole pyydetty lausuntoja tahoilta lausuntoja tahoilta joita joita lakiehdotus koskee eikä myöskään tehty näitä vaikutusarvioita esimerkiksi kuntien menoista ja todellakin

tämäntyyppisissä esityksissä tulisi tätä paremmin varmistua siitä että että lainvalmistelun keskeiset laatuvaatimukset täytetään ja ja että myös sitten eduskuntakäsittelylle jää riittävästi aikaa kuten tuolla mietinnössä todetaan lopuksi totean sen että tämän esityksen vaikutukset ovat kielteiset mutta kuitenkin kohtuulliset pienet

kuukaudessa

arvoisa puhemies jos henkilölle käteen jäävä rahamäärä vähenee ja tuen ulkopuolella olevien ihmisten määrä lisääntyy niin asumistuen jäädytys on käytännössä leikkaus asumistuen ongelma on jo tällä hetkellä se että tukea myönnettäessä hyväksyttävä vuokrataso on alhainen verrattuna markkinavuokriin ja jo nyt monet tuensaajat joutuvat paikkaamaan matalaa asumistukea turvautumalla pitkäaikaiseen toimeentulotukeen toimeentulotuen pitäisi kuitenkin olla vain tilapäinen ratkaisu äkillisiin toimeentulon ongelmiin siksi etuuksien pitäisi olla sen verran korkeita ettei säännölliseen toimeentulotukeen tarvitsisi turvautua nyt hallitus näillä monilla päätöksillään asiakkuuksien määrää ja samalla lisätään myös säännöllisen

asiakkaita edustaja katainen korosti täällä että pitää katsoa kokonaisuuksia ja kokonaisuutena voidaan kyllä todeta että hallituksen päätökset lisäävät köyhyyttä ja eriarvoisuutta köyhyyden ja eriarvoisuuden lisääntyminen tulee lisäämään monella tavalla inhimillistä kärsimystä ja sosiaali ja terveysmenoja mutta se vähentää myös kotimaista kulutusta sillä vähävaraisilla henkilöillä kaikki tulot menevät kulutukseen ja kun tulot vähenevät myös ostovoima heikkenee arvoisa puhemies arvostan sitä että valiokunta on tässä mietinnössä kirjannut että esityksessä ei ole tehty ja lakiesitys on valmisteltu liian kireällä aikataululla hyvä että se on tähän kirjattu sillä minä olen todella huolissani lainvalmistelun tasosta tällä hallituskaudella sillä tällainen toimintatapa on enemmän sääntö kuin poikkeus hyvä että edustaja katainen löysi yhden lakiesityksen on tehty ja toivottavasti niitä on enemmänkin mutta kyllä hyvin monesta lakiesityksestä ne puuttuvat ihan täysin tällainen lainvalmistelun taso ei herätä minkäänlaista luottamusta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö neljätoista

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia eli esityksessä ehdotetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia korotettavaksi siten että kuntien valtionosuusprosentti olisi kahtenakymmenenäviitenä pilkku viitenäkymmenenäkahtena vuonna kaksituhattakuusitoista

ja vastaavasti kuntien omarahoitusosuus seitsemänkymmentäneljä pilkku neljäkymmentäkahdeksan prosenttia valtionosuusprosentissa on otettu huomioon edellisellä hallituskaudella päätetyt sopeutustoimet uusiin ja laajeneviin tehtäviin hallitusohjelman mukaisesti osoitettu sadan prosentin valtionosuus sekä valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus kustannustenjaon tarkistuksen laskenta on tarkentunut alkuperäisen hallituksen esityksen antamisen jälkeen tähän liittyen täydentävässä talousarvioesityksessä ehdotetaan kustannustenjaon tarkistuksen vaikutusten vähentämistä noin neljälläkymmenelläneljällä miljoonalla eurolla jolloin kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentiksi tulee kaksikymmentäviisi pilkku neljäkymmentäseitsemän ja kunnan omarahoitusosuudeksi muodostuu seitsemänkymmentäneljä pilkku viisikymmentäkolme prosenttia vuoteen kaksituhattaviisitoista verrattuna valtionosuusprosentti nousee siten nolla pilkku nolla kolme prosenttiyksikköä valiokunta ehdottaa lakiehdotukseen tehtäväksi tätä koskevat muutokset lain pykälään lainsäädäntöön ja kehyspäätökseen sisältyy toimenpiteitä jotka vaikuttavat kunnan peruspalvelujen valtionosuusmomentin määrärahan mitoitukseen määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä huomioitu esimerkiksi tänäänkin puhutut varhaiskasvatuslakiin esitetyt muutokset lisäyksenä on otettu huomioon muun muassa hallitusohjelman mukainen lisärahoitus lastensuojeluun ja lastensuojeluun ja lapsiperheitten kotiapuun hallintovaliokunta toteaa myönteisenä sen että kunnille kompensoidaan täysimääräisesti verolainsäädännössä tehtyjen veroperustemuutosten seurauksena kunnille aiheutuvat verotulomenetykset kuntakohtaisesti lisäämällä vastaavasti kunnan peruspalvelujen valtionosuutta

hallintovaliokunta pitää valitettavana että valtionosuuksien on jouduttu mainituiksi vuosiksi luopumaan kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkuva kireys ja tilanteen arvioidaan lähivuosina jatkuvan heikko taloustilanne toteutetut valtionosuusleikkaukset sekä kuntien kantokykyyn nähden liian suuret velvoitteet ovat asettaneet kuntien taloudet taloudet ahtaalle ja heikentävät kuntien mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden muuttuviin palvelutarpeisiin hallintovaliokunta pitääkin tärkeänä että kuntataloutta tällä esityksellä vahvistetaan valiokunta katsoo kuntatalouden vakauden kannalta olevan välttämätöntä että hallitusohjelmassa sovitut vielä yksityiskohdiltaan täsmentymättömät kuntataloutta vahvistavat uudistukset saadaan valmisteltua ja toimeenpantua määrätietoisesti valiokunta kiirehtii myös kuntien ja velvoitteitten määrän vähentämistä valiokunta pitää nykyisessä taloustilanteessa tärkeänä uutta kuntatalouden makro ohjausta eli asetettua kuntatalouden rahoitusasematavoitetta ja kuntatalouden sitovaa euromääräistä menorajoitetta arvoisa puhemies hallintovaliokunta esittääkin esittääkin tämän lain hyväksymistä täsmentämällä tämän esityksen pykälää ja mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta

arvoisa rouva puhemies

tämä kaikki heijastuu yhä vahvemmin myös kuntatalouteen ja ihmisille tärkeiden arkisten peruspalveluiden saatavuuteen ja laatuun kuntien tehtäviä ja kustannuksia on tarkoitus karsia miljardiluokassa käytännössä se tarkoittaa kuntalaisten palveluiden heikentymistä yhtälöä vaikeuttaa erityisesti se että samalla kunnan peruspalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti muun muassa ikärakenteen muutoksen vuoksi hallitus satsaa kyllä lapsiperheiden kotiavun lisäämiseen mutta tekee samalla rajuja leikkauksia lasten varhaiskasvatukseen hallitus suunnittelee satsausta omaishoitajien tilanteen parantamiseen mutta samalla hallitusohjelman mukaan hyvän ikääntymisen turvaamisen ja palveluiden parantamisen laatusuositusta aiotaan heikentää pienentämällä pienentämällä henkilöstömitoitusta ja laskemalla hoitotyöntekijöiksi myös opiskelijoita ja ilman alan koulutusta olevia ihmisiä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi uhkaa jälleen lykkääntyä kun kun kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevan lakiuudistuksen voimaantulo siirtyy ensi vuoden alusta lisäksi esimerkiksi odotettu vammaislakien yhdistäminen johon on laskettu kahdenkymmenenkahden miljoonan kustannukset on kokonaan uuden arvioinnin kohteena vaikka laki on ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta erittäin tärkeä

noin kolmellakymmenellä prosentilla näin on tarkoitus saavuttaa julkiseen talouteen sadanviidenkymmenen miljoonan euron säästö säästö perustuu arvioihin sillä asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus kuuluvat kunnan harkintavaltaan asiakasmaksuista kertyvät rahat jäävät kunnille mitä pidämme tässä tilanteessa järkevänä ratkaisuna emme kuitenkaan voi hyväksyä korotuksia oecd maiden vertailussa suomi on keskitasoa ja pohjoismaisessa vertailussa osuus on korkea kun katsotaan asiakkaiden maksuosuutta terveydenhuollon menoista

vielä täyty vähävaraisempien palveluiden käyttäjien kohdalla korotus lisää tarvetta turvautua toimeentulotukeen nimenomaan sosioekonomiset terveys ja hyvinvointierot ovat suomessa ihmisten välillä suuret joten myös tällä pienituloisten tilannetta heikentävällä säästöpäätöksellä on suoraan sosiaali ja terveyseroja syventäviä vaikutuksia

pienituloisten ja paljon palveluita tarvitsevien ihmisten asemaa tämä näkyy myöhemmin syrjäytymisen lisääntymisenä heikentyvänä terveytenä ja hyvinvointina sekä raskaampien ja kalliimpien hoitojen ja muun palvelun tarpeena edellinen hallitus tasapainotti kuntataloutta määräaikaisella kuntien korotetulla yhteisövero osuudella tämän menettelyn jatkaminen on harkinnan arvoinen ratkaisu myös tässä tilanteessa

arvoisa rouva puhemies tähän esitykseen sisältyy vastalause jonka ovat allekirjoittaneet sosialidemokraatit vihreät ja vasemmistoliiton ryhmä hallintovaliokunnassa muutama osuus siihen aiheeseen kuntatalousohjelma joka on aikaisemmalla hallituskaudella tehty on hyvä runko nykyisin hahmottaa koko kunta alan haasteellista taloustilannetta tietysti vaikuttaa erityisesti nykyinen työllisyystilanne ja siihen tehtävät toimet ovat ne sitten kuinka vähäisiä tai suuria nämä kuntien taloustilanteet näkyvät arjessa ihmisten peruspalveluiden saamisessa ja tietenkin niiden laadussa me tiedämme että kuntatalouden haasteet tulevat siitä että näiden palveluiden tarve kasvaa nyt ollaan tietysti tekemässä vielä

nyt sitten tässä esityksessä valtionosuusprosentti todellakin nousee sen nolla pilkku kolme prosenttia mutta tämä indeksijäädytys on tietysti se iso ongelmallinen kohta johonka sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa ollaan sitten hakemassa kompensaatiota yhteisövero osuuden korotuksen jatkamisella koska se on nyt jo kahteen kertaan muistaakseni tehty niin sitä oltaisiin voitu tällä hetkellä myöskin

yksi osa näistä perusteista sillä varhaiskasvatuslain muutos on otettu

muutoksena tässä kohtaa on kysymys siitä että tehdään ennakollisesti tätä muutosta kunnissa tai jos se laki menee läpi niin eivät ne vaikutukset ole vielä mahdollisia ja missään tapauksessa ne eivät ole tammikuun alusta asti voimassa ja nyt tämä valtionosuusmuutosperuste varhaiskasvatuslain muutoksena tulee tammikuun alusta voimaan toinen kysymys on sitten se mitkä ovat ne laskelmat ja kuinka paljon niillä toivotaan niitä säästöjä saatavan oletettavaa on että ne laskelmat eivät tule pitämään paikkaansa sillä se tarkoittaisi yli neljäntuhannen lastentarhanopettajan tai lasten kanssa työskentelevän ihmisen irtisanomista ainoastaan sillä keinolla olisi tämä säästö saatavilla kunnissa ja kolmantena on tietysti se että suuret suuret kunnat ja monet pienemmätkin kunnat ovat tällä hetkellä päättäneet että ne eivät ota käyttöön tätä varhaiskasvatuslain muutosta elikkä on kolme isoa että tämä valtionosuusjärjestelmään luotu perusta on romuttumassa sitten meillä ovat tietenkin keskustelussa myöskin vanhuspalvelulain mitoitukset ja muut jotka ovat heikennyksiä ihmisten palveluihin mutta sitten monet kunnat haluavat yhä edelleen pitää kiinni siitä vähintään nolla pilkku viidestä jopa elikkä emme halua monessakaan kunnassa palveluita heikennettävän siitä syystä olemme esittämässä lausuman jossa lukee että eduskunta edellyttää että indeksijäädytyksiä ja muita leikkauksia kompensoidaan kuntatalouteen säilyttämällä yhteisöveron korotettu jako osuus kunnille myös vuodelle kaksituhattakuusitoista ja varhaiskasvatuslakiin tehdyt muutokset eivät saisi etupainotteisesti vaikuttaa valtionosuuksien perusteluihin vielä yksi asia minkä mainitsen tässä kohtaa on heikennyksiä kuntien palveluiden tuottamiseen se on tämä esitetty sairausvakuutusmaksun alennus yksityisille yrityksille mutta ei julkiselle puolelle vaikka samanlaisia työntekijöitä palkkaa ansaitsevia työntekijöitä on myöskin kuntapuolella järjestämässä palveluita näin tehdään epätasa arvoista kilpailua olemme yrittäneet tätä kysyä ministeriltä ensimmäinen vastaus emme saaneet minkäänlaista vastausta tehtyyn kysymykseen olemme tehneet sen uudelleen toivomme saavamme perustelut miksi vain yksityisiltä yrityksiltä alennetaan sairausvakuutusmaksuja mutta ei julkiselta puolelta jolloinka kunnat ja kuntien työntekijätkin saisivat sen hyväkseen

lähtenyt kiristämään ja syynä ovat nimenomaan nuo opetustoimen valtionosuudet ja niihin liittyvät tarkistuslaskennat elikkä neljäkymmentäneljä miljoonaa on sieltä tarkoitus nipistää niinpä arvoisa rouva puhemies teen esityksen että pohjaksi otetaan alkuperäinen hallituksen esitys kolmekymmentäseitsemän jossa siis tämä neljäkymmentäneljä miljoonaa säilyisi koska täällä sanotaan että tämä muutos tosiaan johtuu niistä kustannusten tarkistuksista jotka koskevat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien opetusten kustannuksia kun lukee tämän hallintovaliokunnan mietinnön johon sivistysvaliokunta on antanut lausunnon niin täällä erityisesti nostetaan esille hyvin huolestuttavin äänenpainoin kaiken kaikkiaan tämä opetustoimen rahoitus meidän sivistysvaliokunta arvioi että nykytilanteessa koulutuksellinen tasa arvo kunnittain on jopa vaarantumassa rahoituksen vuosia kestäneen vähenemisen vuoksi siinä mielessä tuntuu kyllä

kaikesta huolimatta nimenomaan opetustoimesta tekemään nämä nipistykset täällä sitten ihan tässä sivistysvaliokunnan lausunnossa nimenomaan tuodaan esille se että valtiolla ei ole käytössä lainsäädäntöön nojautuvaa ohjausjärjestelmää niin että voitaisiin tehokkaasti vielä puuttua näihin järjestämisissä tapahtuviin heikennyksiin opetuspalveluissa silloin kun puhutaan pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevista oppilaista niin hehän ovat niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia oppilaita heillä on joku erityinen syy minkä tähden heillä on tämä pidennetty oppivelvollisuus siinäkin mielessä vaikka sinällänsä varmaan valtiontalouden näkökulmasta tämä tarkistussumma niin kristillisdemokraatit esittävät että sitä sitä ei viedä pois ja silloin tosiaankin se toteutuu sitä kautta että hallituksen alkuperäinen esitys otetaan

arvoisa puhemies kuntien tehtävien ja kustannusten karsiminen tarkoittaa käytännössä kuntalaisten palvelujen heikentämistä tämä on ristiriidassa sen tosiasian kanssa että esimerkiksi väestön ikääntymisen myötä palvelujen tarve kasvaa myös työttömyyden lisääntyminen ja monet hallituksen tekemät säästöpäätökset tulevat johtamaan siihen että kuntalaiset tulevat entistä enemmän tarvitsemaan muun muassa sosiaali ja terveyspalveluita hallitus puhuu paljon myönteistä kärkihankkeistaan ja minulla ei ole niistä mitään pahaa sanottavaa mutta kun samalla viedään perustoiminnalta pohja pois niin kärkihankkeidenkin hohto heikkenee terveyden edistämisen kärkihanke on hyvä mutta samalla hallitus tekee toimia joilla eriarvoisuus ja köyhyys lisääntyvät nämä ovat suurimpia riskitekijöitä myös terveyden eriarvoistumisessa samoin hallitus lisää lapsiperheiden kotiapua mutta samalla suurentaa ryhmäkokoja päivähoidossa ja koulussa omaishoidon ja kotihoidon kehittämiseen tähtäävä kärkihanke menettää merkityksensä kun hallitus ei lainkaan huomioi yhteisökotien tilannetta vaan heikentää henkilöstömitoituksia ja henkilökunnan ammattipätevyyksiä sekä inhimillisyyden että kansantalouden näkökulmasta olisi kaikkein tärkeintä että ihmiset voisivat säilyttää omatoimisuutensa mahdollisimman kauan myös silloin kun eivät pysty enää asumaan omassa kodissaan pelkään kovasti että hallituksen päätösten johdosta esimerkiksi muistisairautta sairastavien hoidossa entistä useammin joudutaan luopumaan aktiivisesta kuntouttavasta toiminnasta ja siirrytään passivoivaan puolesta tekemiseen muistisairautta sairastavan henkilön toimintakyvyn ylläpitäminen edellyttää riittävää ja osaavaa henkilöstöä suuresti arvostamani ministeri rehula on sanonut etteivät numerot tee hyvää hoitoa olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan mutta valitettavan usein minimimitoituksista tulee kunnissa maksimi olen kuullut jo nyt monessa kunnassa sanottavan että nyt voidaan sitten vähentää henkilöstöä ministeri kauniisti uskoo että kunnissa osataan tehdä päätöksiä asiakkaan tarpeen mukaisista palveluista mutta valitettavasti tämä ei aina pidä paikkaansa hallitus on sanonut että toki kunnat voivat itse päättää henkilöstömitoituksen ja päivähoitoryhmien koot mutta jos kunta ei saa rahoitusta niin tiedämme mihin se usein johtaa sama koskee myös palvelumaksujen korotuksia monessa kunnassa palvelumaksuja korotetaan varmasti juuri sen verran kuin hallitus päätöksillään sallii korotuksista aiheutuvat kielteiset vaikutukset korostuvat pienituloisilla ja paljon paljon palveluita käyttävillä henkilöillä joilla esimerkiksi maksukatto ei vielä täyty kaiken kaikkiaan kuntapalveluihin kohdistuvat leikkaukset yhdessä kohdistuvien leikkausten kanssa heikentävät merkittävästi etenkin haavoittuvimmassa asemassa olevien pienituloisten ja paljon palveluita tarvitsevien ihmisten asemaa seuraukset näkyvät sitten pienellä viiveellä muun muassa syrjäytymisen lisääntymisenä heikentyvänä terveytenä ja hyvinvointina sekä kalliimman hoidon ja muun palvelun tarpeena eli säästöpäätökset ovat hyvin lyhytnäköisiä

puhemies tiedoksi edustaja kataiselle ja tuleville keskustan puhujille tästä samasta aiheesta kuntatalous on osa julkista taloutta ja vaikka kuntien rahoitustilannetta ei suorilla leikkauksilla heikennetä ja hyvä niin erittäin hyvä niin hallituksen pakkolait leikkaukset ja kiristävä finanssipolitiikka iskevät myös kuntiin ja kuntalaisiin tämä pitää pystyä muistamaan tässä yhteydessä kun puhutaan että kuntataloutta ei suoraan heikennetä ei suorasti mutta koska kiristävä finanssipolitiikka on huomattavasti kiristävämpää kuin vielä viime kaudella niin tällä kehyskaudella nimenomaan se kiristävä finanssipolitiikka iskee paljon kovemmin kuin ne suorat valtionosuuksien leikkaukset viime kaudella jos niistä on huolissaan nyt teillä on kaikki valta ja vastuu perua vaikka niitä viime vaalikauden vaikeita päätöksiä kuntien valtionosuuksista

puhemies itse asiassa tässä asiassa olen ihan yhtä mieltä edustaja kärnän kanssa viime vaalikaudella oli vastuutonta sälyttää kuntapäättäjien harteille niitä isoja päätöksiä mitä valtio ei suoraan kyennyt tekemään mutta nyt nimenomaan edustaja kärnä ja hallitus voivat korjata tämän epäoikeudenmukaisuuden ja perua nämä valtionosuusleikkaukset ja muistutan vielä siihen päälle kun tätä ei tehdä niin pahennetaan vielä tilannetta äärimmäisen kiristävällä finanssipolitiikalla ja taas siirretään kuntapäättäjien vastuulle erittäin ikäviä päätöksiä vaikutus on ihan sama tehdäänpä se suoraan niiden valtionosuuksien kautta vai julkisen talouden

jarva ja korhonen ja tässä järjestyksessä

jatkaen nimenomaan näin elikkä hallitus haluaa nimenomaan vähentää kunnilta niiltä tehtäviä joita on merkittävästi lisätty edellisten vuosien aikana ja nimenomaan tätä rahoitusasemaa parannetaan ja hallitusohjelmassa on myös linjattu että jos uusia tehtäviä tulee kunnille niin siihen annetaan se vastaava rahoitus subjektiivisesta päivähoito oikeudesta tuossa juuri puhuttiin ja siihenhän nimenomaan liittyy se että kun siinä turvataan kaikille se varhaiskasvatus

muuta apua ne tarvitsevat kuin vain sen päivähoitopaikan ja tähän liittyen kuntien palveluvalikoima perheille itse asiassa laajenee ja paranee ja tämä kotipalvelu joka on tässä iso asia tulee perheille nyt jatkossa paranemaan tämä on myös resurssikysymys ja tähän resursseja lisätään

arvoisa puhemies viime kaudella valtion alijäämiä siirrettiin kuntatalouden harteille koko ajan huolimatta siitä että molemmathan ovat niin valtiontalous kuin kuntatalous luottoluokittajien seuraamassa riskianalyysissä no edustaja aalto sanoi että hallituksella olisi valta valta muuttaa kuntapolitiikkaa sitä kuntapolitiikkaa nyt muutetaan mutta jos viime kaudella leikattiin valtionosuusprosenttia yli kahdeksan prosenttiyksikköä niin sen nopea muuttaminen on aika aika mahdotonta suuntaa muutetaan ja sen lisäksi kuntataloutta pyritään vahvistamaan monilla isoilla rakennemuutoksilla sote niistä suurin tehtävien leikkaukset normien leikkaukset ja niin poispäin mutta se muutos on on aika hidasta tärkeää on kuitenkin nyt että kuntataloudellakin ja kunnilla on tietynlainen rauha tehdä sitä sitä kehitystyötä tästä eteenpäin
kaksi vastauspuheenvuoroa vielä ja sen jälkeen puhujalistaan edustajat aalto ja katainen
arvoisa rouva puhemies nimenomaan tässä subjektiivisen päivähoito oikeuden ohella kysymys on siitä että vaikka puhutaan paljon että tehdään byrokratian purkutalkoita tässä on kyse nimenomaan byrokratian lisäämistalkoista ja se lisää myös kustannuksia ja hallinnollista taakkaa se on ristiriidassa sen kanssa mitä aikaisemmin sanottiin ja nimenomaan se on tärkeintä kun puhutaan julkisesta taloudesta että katsotaan kokonaisuuksia se on hyvä asia että vasen käsi kuntien rahoitustaakkaa mutta jos oikea käsi sitä lisää kaksin verroin kauhoo enemmän niin mikä jää lopputulokseksi pitää katsoa mitä viivan alle jää tämä on se kaikkein olennaisin asia mikä tässä unohtuu tuntuu että kuntien rahoitusasemasta puhuminen on nimenomaan keskustalle ehkä tällä hetkellä se ainoa tapa millä pyritään pyritään oikeuttamaan julkisen talouden toimien

arvoisa rouva puhemies kyllä keskusta päähallituspuolueena kantaa huolta valtiontaloudesta ja ymmärtää hyvin sen että kuntatalous on osa julkista taloutta ja kokonaisuutta ilman muuta sitä katsotaan ja silläkin tavalla että toivottavasti nyt muistetaan se nyt täytyykin kunnissa muistaa koko kuntakonsernin

peruskunta vaan vaan nimenomaan koko tuo lisää haasteita tietysti kuntapäättäjille ja on muistettava se että kunnilla on myös oma vastuunsa omista rakenteistaan ja omista toimistaan ja ne ovat sillä tavalla vastuussa myös siitä julkisesta taloudesta mutta lopetan siihen mistä aloitin

edustaja essayah esitti että käsittelyn pohjaksi otetaan hallituksen alkuperäinen esitys ja sehän tarkoittaa käytännössä neljänkymmenenneljän miljoonan euron lisäystä kunnille mielestämme tämä hallintovaliokunnan tekemä kiristys oli tässä tilanteessa näiden tarpeiden edessä

rouva puhemies tervehdin kyllä tätä esitystä valtionosuuksien nostamisesta ilolla kuten varmasti moni muukin kuntapäättäjä näiden viime vuosien jälkeen nythän tilanne on tilanne on kuitenkin se kuten tässä edellä on kuultu että kuntien rahoitusasema kuntien taloudellinen asema tämän esityksen myötä paranee sen takia ihmettelen kovasti tätä keskustelua

mitä tässä edellä on käyty pidän sen vuoksi myöskin siitä omasta kuntapäättäjän näkökulmastani tärkeänä kun olen olen omassa kotikunnassani saarijärvellä nähnyt sitä kunnan arkea ja ja sitä kunnan taloudenpitoa että nyt nyt näytetään myös positiivista viestiä ja annetaan sitä tässä aikaisemmin peräänkuulutettua työrauhaa myös kunnille nythän tilanne on se että meidän on aivan ehdottomasti saatava eteenpäin myös näitä kuntien muita kustannuksia velvoitteita aiheuttavien tehtävien karsimisia se on aivan välttämätöntä meidän tulee myöskin sitten pidättäytyä näiden uusien velvoitteiden tuomisesta

kysyttiin sitä miksei hallitus nyt palauta kaikkia leikattuja valtionosuuksia niin kyllähän itse asiassa se linja muuttuu nimittäin vuonna kaksituhattayksitoista kuntien peruspalveluiden valtionosuusprosentti oli vielä kolmekymmentäneljä pilkku yksitoista ja tähän vuoteen mennessä se on laskenut kahteenkymmeneenviiteen pilkku neljäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja nyt me korotamme sitä kyllähän me koetamme korjata niitä leikkauksia mitä edellinen hallitus sai aikaan valtionosuusprosenttia nostamalla toki se tapahtuu hitaasti mutta maltillisesti mutta me me emme leikkaa valtionosuuksista suoraan surullista että indeksejä jäädytetään mutta kylläpä ne taisi jäädyttää joku edellinenkin hallitus tässä maassa kysymys on tietenkin suuresta kuntatalouden kuvasta suuresta linjakuvasta että me emme sälytä uusia tehtäviä kunnille me emme leikkaa jos ei samalla lähde palveluvelvoitteita pois

arvoisa rouva puhemies

oikein että kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkuva kireys ja tilanteen arvioidaan lähivuosina jatkuvan heikko taloustilanne toteutuneet valtionosuusleikkaukset sekä kuntien kantokykyyn nähden liian suuret velvoitteet ovat asettaneet kuntien taloudet ahtaalle ja heikentävät kuntien mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden muuttuviin palvelutarpeisiin hallintovaliokunta pitääkin siis tärkeänä että kuntataloutta pyritään nyt vahvistamaan ja kuten täällä on todettu ensimmäistä kertaa neljään vuoteen valtion talousarvioesitys on kuntataloutta vahvistava kehitysarviossa ei siis kun tässä on nyt ajateltu ja nähty että kuntatalous vahvistuu ensi vuonna lähes kolmellasadalla miljoonalla eurolla viidelläsadalla miljoonalla eurolla vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasolla ole huomioitu vielä valmisteilla olevaa toimenpideohjelmaa kuntien tehtävien vähentämisestä eikä ennakoitu sosiaali ja terveyspalvelujen uudistuksen vaikutuksia itse näen joka tapauksessa selkeästi että viime eduskuntavaalien jälkeen kuntapolitiikassa tapahtui selkeä käänne arvoisa puhemies arvostan valiokuntatyössä kaikkien edustajien ja valiokuntaryhmien työtä

sitä myötä myös tehtäviä ja tehtyjä vastalauseita ja eriäviä mielipiteitä

on näihin vastalauseisiin ja eriäviin mielipiteisiin perehtyä ja arvioida omaa päätöksentekoa siltäkin pohjalta tähän valtionosuuslakiin lausunnon antoivat sivistysvaliokunta ja sosiaali ja terveysvaliokunta kaikella ystävyydellä näiden valiokuntien lausuntoihin tehtyjen vastalauseitten sisällön osalta rohkenen sanoa näin olisin odottanut kohtuulliseen korkeaa itsekritiikkiä tarkoitan tällä sitä että viime vaalikauden aikana kuntataloutta ajettiin todella rajulla kädellä alaspäin yleensä ei kannata katsoa taaksepäin tehtyjä päätöksiä mutta kuntatalouden nykytilanteeseen ja siihen kriisiin vaikuttaa aivan oleellisesti ja keskeisesti se minkälaista kuntapolitiikkaa viime kaudella kaiken kaikkiaan harjoitettiin siis viime vaalikaudella päätettiin kumulatiivisesti yhteensä noin neljän miljardin euron valtionosuuksien leikkauksista vuosille kaksituhattakaksitoista kuluvan vuoden tasossa valtionosuuksien leikkaukset ovat noin

kuntien peruspalveluitten valtionosuusprosentti laski vuodesta kaksituhattayksitoista tähän vuoteen yli kahdeksalla prosenttiyksiköllä sen nopea palauttaminen tässä taloustilanteessa on mahdotonta viime vaalikausi oli kunnille monella tavalla erittäin sekava niin kuin kaikki tässä salissa olevat ja erityisesti kuntapolitiikassa olevat tietävät

kuntien peruspalveluitten valtionosuuksiin tehtiin historiallisen suuria leikkauksia opetus ja kulttuuriministeriön valtionosuuksien indeksit jäädytettiin neljäsataa miljoonaa euroa miinusta kunnille sälytettiin raskaita lisätehtäviä vajaalla rahoituksella erityisesti pitkäaikaistyöttömien rahoitusvastuu asiakasmaksuja kiinteistöveroja ja verotusarvoja korotettiin sen sijaan kuntia koskevissa uudistuksissa pääsääntöisesti valitettavasti epäonnistuttiin edustaja myller sipilän hallitusohjelmaan on aivan oikein siis kirjattu monia kuntataloutta vahvistavia elementtejä kunnille ei sysätä uusia vastuita tai niiden rahoitusta ei leikata jollei valtio rahoita niitä kokonaan tai vastaavalla summalla vähennä kuntien velvoitteita kuntien velvoitteita pyritään nyt karsimaan miljardilla eurolla sekä laajalla kokeilutoiminnalla annetaan kunnille väljyyttä huolehtia tehtävistään kustannustehokkaasti eli totean tässäkin lopuksi että kuntapolitiikan suunta on muuttunut mutta kun kaikki tiedämme miten laaja merkitys kuntataloudella ja kuntien palvelutoiminnalla on kansalaisten elämään niin tämä kuntatalouden kuntakentän vahvistaminen on koko tämän eduskunnan koko tämän salin yhteinen asia

rouva puhemies hallitus arvioi että leikkaamalla subjektiivista päivähoito oikeutta olisi saatavissa säästöjä minusta tämä on erittäin lyhytnäköinen ajatus varsinkin kun hallituksen laskennalliset arviot perustuvat yli kymmenen vuotta vanhoihin tietoihin

sillä että päivähoito on järjestetty jatkossa kun sitä pitää erikseen anoa on vaara että nämä perheet joutuvat leimatuksi toisaalta päivähoidon rajaaminen vaikuttaa myös työssäkäyntiin ja työelämään kun nyt subjektiivinen päivähoito oikeus rajataan kahteenkymmeneen tuntiin niin se vaikeuttaa muun muassa osa aikatyötä monet osa aikatyötä tekevät tekevät enemmän työtä viikossa kuin tämän kaksikymmentä tuntia toisaalta työttömät joilta viedään oikeus lapsen kokopäiväiseen hoitoon päivähoidossa eivät ole niin selkeästi työmarkkinoiden käytettävissä tai tai voi käyttää aikaansa työpaikan etsimiseen minä olen kaiken kaikkiaan erittäin huolissani siitä että hallitus toimillaan ja säästöillään ja leikkauksillaan heikentää kaikkein pienituloisimpien ja heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten asemaa nyt asetuksella on päätetty korottaa terveyspalvelujen asiakasmaksuja kolmellakymmenellä prosentilla tämä osuu erittäin kipeästi juuri niihin kuntalaisiin jotka tarvitsevat

täällä luvataan kovasti kunnille työrauhaa on ihan loistavaa että valtionosuuksia ei tällä kaudella aiota leikata siitä huolimatta suosittelisin hallitukselle nyt jäitä hattuun sen suhteen mikä merkitys niillä tulee kuntien taloudelle olemaan kun kuntia rokotetaan toisella kädellä koko ajan jos otetaan pari esimerkkiä työllisyysmäärärahoista leikataan viisikymmentä miljoonaa mikä tarkoittaa sitä että vastuu pitkäaikaistyöttömistä tulee jatkossa siirtymään yhä kunnille samaan aikaan uusia tehtäviä kunnille pakosti tulee esimerkiksi nyt subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisen kautta on pakko löytää henkilökuntaa joka selvittää lasten tarpeita kokoaikaiseen päivähoitoon kun se ei enää ole subjektiivinen oikeus

kommentoida yhdeltä osin edustaja korhosen puheenvuoroa kun hän viittasi että viime kaudella tehtiin ratkaisu jossa kuntien vastuu työmarkkinatuen maksuosuuksista kasvoi ja se oli rasite kuntataloudelle näin varmasti oli silloin jo valiokunta kiinnitti huomiota siihen että jos samanaikaisesti ei ole riittävästi tarjolla aktiivisia työvoimapolitiikan välineitä jotta kunnat voivat huolehtia aktivointivelvoitteestansa ja sitä kautta päästä irti sakkomaksuiksi kutsutuista työmarkkinatuen maksuosuuksistansa niin silloin käy näin että kuntatalous kärsii nyt tällä hetkellä tuo voimassa ja sen lisäksi leikataan niin kuin edustaja järvinen tässä totesi voimakkaasti aktiivisen työvoimapolitiikan rahoja mikä tosiasiallisesti johtaa siihen että tuo maksuosuus ja niin sanottu sakko osuus kunnissa kasvaa koska ei ole sitä valtionosuutta jolla ihmiset voisivat päästä aktiivisiin

muutama huomio tähän lisää jos indeksit jäädytetään ja me kaikki tiedämme että joka tapauksessa kustannusten kasvu on on nähtävissä niin se tulee leikkaamaan siinä kohtaa kuntien toimintamahdollisuuksia vaikka sitä euromääräisesti ei näin vähennettäisi muistan kyllä hyvin edelliseltä kaudelta että silloinkin on ollut tavoitteena a korvata kunnille mahdollisimman hyvin ne uudet tehtävät ja b vähentää kuntien tehtäviä ja velvollisuuksia nyt kun on kysytty miten paljon siitä miljardista tällä hetkellä kasaan niin vastaus on muutamia miljoonia jotka ovat löytyneet niistä tehtävistä joita nyt pystyttäisiin vähentämään elikkä vielä ollaan aika pitkällä takamatkalla sen miljardin säästön saavuttamiseksi meillä on näitä tehtäviä jo tässä edelläkin mainittuna ja kolmen vuoden jälkeen ollaan todellakin uudenlaisessa tilanteessa kun nämä iha alueet ovat sitten käynnissä ja siinä kohtaahan kunnilla ei ole enää kuin neljäkymmentä prosenttia nykyisistä valtionosuuksista eikä siinä kohtaa myöskään niitä tehtäviä eikä velvoitteita ja sen jälkeen ollaan totaalisesti

elikkä nämä indeksijäädytykset ja kustannusten tason alenemiset eletään nyt ja sen jälkeen kun mietitään mitkä tehtävät jäävät tai eivät jää kunnille niin muun muassa työllisyyden hoito kuntoutus ynnä muut tehtävät olen huolissani siitä yksi pieni yksityiskohta vielä että

arvoisa rouva puhemies olisi hienoa jos minun ei tarvitsisi käyttää tätä puheenvuoroa ja on hienoa että keskusta vaatii jälkikäteen vähemmän kiristävää finanssipolitiikkaa viime kauden osalta muun muassa edustaja korhosen puheenvuorossa jotta keskusta olisi looginen tälle linjalle se a korjaisi viime vaalikauden leikkauksia edes osin vaikka pidemmällä aikajänteellä nimenomaan mitä tulee kehyksiin ja b tekisi vähemmän kiristävää finanssipolitiikkaa voi kysyä vaikka edustaja korhoselta voitteko kertoa miten hallituksen pakkolait leikkaukset ja kiristävä ja kiristävä finanssipolitiikka auttavat kuntien rahoitustilannetta vasen käsi ei tiedä mitä oikea käsi tekee ja tämä on nimenomaan se olennainen juttu katsoa mitä viivan alle jää teidän linjanne johtaa ennen kaikkea massiiviseen työttömyyteen ja sekä valtion että kuntien verotulojen vähentämiseen ja tämä johtaa siihen että kun valtio ja kunnat pakotetaan leikkaamaan menojaan niin myös ne tulot vähentyvät ja ja yhä vähemmän ihmisillä on ostovoimaa kun kokonaiskysyntä vähenee ja yhä vähemmän menee euroja yrityksiin yksityiselle sektorille ja yhä vähemmän yksityinen sektori pystyy työllistämään ja investoimaan ja tästä syntyy se negatiivinen kierre mistä täällä on monta kertaa varoitettu ja se koskee myös kuntia näköjään tuntuu että keskusta on täysin pimennossa makrotalouden ihan abc

arvoisa rouva puhemies edustaja kärnä sanoi aivan oikein että viime vaalikauden ja viime hallituksen suurin synti oli se että se ei kyennyt päätöksiin tällä vaalikaudella näyttää että kolmen p kirjaimen sääntö on muodostunut vakiintuneeksi tavaksi ensin päätetään sitten pohditaan ja lopuksi perutaan ilmeisesti tarvitaan se kolmas vaalikausi että saadaan tehtyä päätöksiä ja vietyä ne loppuun asti

että viime kauden hallitukset eivät kyenneet päätöksiin kyllä ne kykenivät kuntatalouden osalta valtionosuusprosenttia leikattiin yli kahdeksalla prosenttiyksiköllä vuositasolla tämän vuoden tasolla yksi pilkku viisi miljardia euroa valtionosuuksia pois mutta sitten edustaja järvinen tuossa puheenvuorossaan totesi että ikään kuin keskusta tuulettelee että kunnilla menee hyvin minä haluaisin tietää kuka meistä keskustalaisista edustajista sen sen sanoi jos kunnilta kumulatiivisesti on leikattu seitsemän miljardia euroa valtionosuuksia ei kenenkään meidän pokka kyllä kestä sanoa että kunnilla menee hyvin mutta täytyy myös todeta se että plus kolmesataa miljoonaa euroa valtionosuuksia ensi vuonna lisää

miljardia euroa vuositasolla eikö niin edustaja järvinen edustaja paatero

käytti kuten hänen tapanaan on jälleen erinomaisen puheenvuoron hän viittasi tähän kuntien tehtävien vähentämiseen sanomalla että se on se on vaikeaa se on totta vieköön sitä jos kunnilta otetaan yli puolet tehtävämäärästä soten osalta pois miljardi euroa kuntien tehtävien vähentämiseen on todella iso iso tehtävä myös myös sen takia mutta minä ymmärrän sillä tavalla että myös edustaja paatero on sitä mieltä että kuntien tehtäviä on pyrittävä karsimaan sitä taustaa vasten tämä sosiaali ja terveysvaliokunnan eriävä mielipide on on aika erikoinen koska täällä lähdetään siitä että tämä kuntien tehtävien vähentäminen olisi kuntalaisten näkökulmasta ikään kuin kielteinen

puhemies täällä ei enää uskalla sanoa kenenkään nimeä keskustelun tyrehdyttämiseksi mutta haluan vain korjata sen että en todellakaan ole kenenkään väittänyt tuulettelevan kuntien tilanteella mutta monessa puheenvuorossa on tullut ilmi se että kunnilla on nyt tulevina vuosina työrauha se ei vain pidä paikkaansa koska koko ajan vaikka valtionosuuksia ei leikata kuntien tulot pienenevät sitä kautta että ihmisten kuntalaisten maksamat veroeurot vähenevät työttömyyden takia indeksien jäädyttämisen takia pakkolakien takia monesta syystä ja se tulee näkymään kuntataloudessa aivan samalla tavalla kuin valtionosuuksien leikkaaminen viime kaudella on ihan loistavaa jos valtionosuuksiin ei tällä kaudella kosketa kosketa ja lupaan olla ensimmäisenä tuulettamassa jos kolmen vuoden päästä kuntien talous on paremmalla tolalla tämä on lupaus

puhujalista arvoisa puhemies oikeastaan pyysin tämän puheenvuoron edustaja kataisen puheenvuoron innoittamana hän viittasi edellisen kauden päätöksiin kuntarakenteen osalta ehkä tähän voisin sen verran todelta omalta kaupunkiseudultani tuolta tampereen kaupunkiseudulta että me olimme itse asiassa tekemässä oikein hyvää yhteistyötä tampereen ja tampereen ympäristökuntien kanssa olimme luomassa luomassa sinne tällaista omaa kaupunkiseudun

vahva hartia näille kaupunkiseudun yhteisille palveluille olimme siinä etenemässä oikein hyvässä yhteisymmärryksessä kunnes sitten tuli tämä sote uudistus joka ikään kuin jyräsi tämän kuntarakenneuudistuksen ja sitten jouduimme ottamaan siihen aikalisän ja jäädyttämään sen kaupunkiseudun yhteisen kehittämisen näiltä osin kun jäimme odottamaan mitä tämä sote uudistus tuo tullessansa oikeastaan toinen

sote uudistuksen osalta kun täällä edustaja katainen sanoi että nyt kunnat pääsevät tästä sote ikeestänsä eroon niin niin me emme ole kyllä nähneet tätä minään ikeenä vaan palveluna joka tukee myös näitä muita palveluita ihmisen elämä on kuitenkin kokonaisuus ja meillä tampereen seudulla on ollut tämmöinen elämänkaarimalli käytössä ja tiedän että se on muillakin kaupunkiseuduilla ollut käytössä olemme ajatelleet että meidän kannattaa rakentaa palvelut niin perustasolla että ne tukevat toinen toisiansa ja nähdä ihminen kokonaisuutena siinä esimerkiksi liikenteen palvelut asumisen palvelut sosiaali ja terveydenhuollon palvelut koulupalvelut tukevat toisiansa kokonaisuutena sinänsä tämä sote uudistus tarjoaa varmasti kunnille mahdollisuuksia mutta kyllä se tarjoaa myös haasteita siinä millä tavalla sitten pystytään ottamaan tämä perustason palveluiden välinen integraatio paremmin huomioon esimerkiksi vaikka asumisen liikenteen muiden palveluiden osalta eli varmasti haasteita tulee tulevaisuudessakin piisaamaan tämän sote uudistuksen jälkeenkin

arvoisa arvoisa puhemies muutama kommentti täällä esille nostettuihin teemoihin minusta on hyvä että valtionosuuksia ei leikata se on hyvä linjaus ja ja on järkevää myöskin tarkastella julkistaloutta kokonaisuutena politiikkaa jolla ikään kuin siirretään velkaantumispainetta valtiolta kuntatasolle se ei tarkoita sitä että esitys on ongelmaton niin kuin tässä muun muassa edustaja essayah nosti omassa puheenvuorossaan esille kasvatus ja opetustoimen näkökulmasta nämä säästöpaineet ja indeksijäädytykset ovat ongelmallisia koska sillä alalla on vähemmän palvelutuotantoa ohjaavaa normistoa mikä tarkoittaa sitä ettei pystytä samalla tavalla huolehtimaan siitä että koulutuksellinen tasa arvo

niistä normeista mitä on olemassa ja ja luotu kuntatasoa varten tähdätään siihen että pystytään takaamaan tietty palvelun laatu ja iso osa niistä koskee esimerkiksi nuorten lasten palveluita ja vanhusten palveluita kun näitä mitoituksia ja normeja lähdetään muuttamaan ja purkamaan niin kyllä se tulee vaikuttamaan silloin ihan suoraan myöskin kuntalaisten palveluiden laatuun ja niihin mitoituksiin jotka nyt tällä hetkellä ovat voimassa eli olisi kyllä korkea aika myöskin niiden edustajien jotka tätä normien purkamista kannattavat sitäkin konkretisoida ja tarkentaa mitä normeja mitä tehtäviä ja velvoitteita kuntatasolla sitten halutaan keventää poistaa ja miten se tulee sitten vaikuttamaan kuntalaisten palveluihin

arvoisa rouva puhemies edustaja anderssonilta ihan hyviä kysymyksiä tätä konkretiaa normien purun osalle varmasti tässä tulossa koska sitä työtä parastaikaa parastaikaa tehdään kyllähän se on ihan on ihan totta että kuntakenttään tulee kohdistumaan isoja muutoksia ennen kaikkea tämän sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen osalta mutta niin kuin edustaja katainen tuossa jossain aiemmassa erinomaisessa puheenvuorossaan sanoi minäkin näen että kuntakokonaisuus ja kuntien tehtävärakenne tulevat muuttumaan myönteiseen myönteiseen suuntaan minä näen sillä tavalla että kun kunnilta lähtevät pois sosiaali ja terveydenhuollon tehtävät ehkä osa sosiaalipalveluja sinne sinne jää niin kunnat ikään kuin palaavat siihen alkuperäiseen tehtäväänsä mitä varten kunnat kaiken kaikkiaan on perustettu sitä työtä mitä tämä tulevaisuuden kunta kaiken kaikkiaan tulee olemaan tässä on nyt tiivisti tiivisti tehtävä mutta niin kuin sanottua aika isoja muutoskokonaisuuksia tässä on edessä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on työelämä ja ja tasa arvovaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies käytän siis puheenvuoron valiokunnan puheenjohtajana haluan sanoa tämän ääneen koska koska olen hiukan eri mieltä siitä mitä valiokunta kokonaisuudessansa päätti tästä asiasta kyse on vuorotteluvapaajärjestelmästä vuorotteluvapaalakia hallitus ehdotti muutettavaksi ja tiukennettavaksi sillä tavalla että työhistoriaedellytys korotetaan kahteenkymmeneen vuoteen vapaan enimmäiskesto lyhennetään sataankahdeksaankymmeneen kalenteripäivään ja pitkän työuran tehneiden ihmisten kohdalla

kiristettiin työhistoriaedellytystä ja vuorottelusijaisia koskevia edellytyksiä ja säädettiin vuorottelijan yläikärajasta näillä säädöksillä pyrittiin tuolloin siihen että tällaisista yhden päivän työttömyyksistä sijaisten kohdalla päästäisiin eroon edellytyksenä on siis kolmen kuukauden työttömyyshistoria lukuun ottamatta haavoittuvassa asemassa olevia työttömiä elikkä alle kaksikymmentäviisi vuotiaita nuoria ikääntyneitä työntekijöitä sekä sitten vastavalmistuneita nuoria työntekijöitä

perheenjäsen tarvitsee hoivaa tai sitten itse kokee tarvitsevansa jollakin tavalla hoivaa vuorotteluvapaata käytetään eniten kouluttautumiseen jonkun verran lepäämiseen matkusteluun harrastuksiin mutta myös kuntoutukseen ja lasten tai vanhempien hoitamiseen elikkä hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin joissakin tilanteissa vuorotteluvapaata käytetään myös ikään kuin sairausloman sijaistoimintona elikkä toisena vaihtoehtona olisi se että jäätäisiin sairauden vuoksi pois työelämästä mutta vuorotteluvapaa koetaan kevyemmäksi menettelyksi silloin on tietysti ymmärrettävää että pitäisi käyttää niitä ensisijaisia syyperusteisia välineitä vuorotteluvapaata on tutkittu mutta itse asiassa on aika vaikea löytää siitä kattavaa vaikuttavuusarviota esimerkiksi vatt teki vuonna kaksituhattayhdeksän tutkimuksen jossa vuorotteluvapaa osoitti että se ei varsinaisesti niiden jotka vuorotteluvapaalle

suhteessa verrokkiryhmiin lisännyt tai ei vähentänyt sairauspoissaoloja mutta sitä tuo tutkimus ei kerro oliko vuorotteluvapaalle jäävien tilanteessa jo jotakin mikä poikkesi verrokkiryhmästä sen sijaan tuo tutkimus kertoi sen että ne jotka ovat vuorotteluvapaasijaisia työllistyivät verrokkiryhmää paremmin tätä on perusteltu sillä että he ovat myös verrokkiryhmää tai yleensä työttömänä työnhakijana olevia ihmisiä paremmassa asemassa he ovat kouluttautuneempia tai heidän työttömyytensä on lyhytkestoisempaa ja että nuo tulokset olisivat tulleet tästä mutta tilastolliset analyysit vertaavat erilaisia ihmisryhmiä tai eri tilanteessa olevia ihmisryhmiä mutta eivät mene sinne yksilöllisten syiden sisälle ja sen vuoksi niistä on vaikea tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä esimerkiksi temin työvoimapolitiikan palvelut kertovat että vuorotteluvapaasijaiset työllistyivät paremmin kuin minkään muun työvoimapoliittisen toimenpiteen piirissä olevat elikkä voi sanoa että tuon perusteella vuorotteluvapaa on varsin hyvää työvoimapolitiikkaa mutta tässäkin duubiona on esitetty se että toisaalta voi olla että he ovat myös helpommin työllistyviä muutoinkin kuin näiden muiden toimintojen piirissä olevat ihmiset jos katsotaan sitten valiokunnan kannanottoja tähän esitykseen niin valiokunnan enemmistö oli sitä mieltä että että ensisijaisesti pitäisi käyttää muita työvoimapolitiikan välineitä jotta ihmiset työllistyvät eikä tätä vuorotteluvapaata ehkä valiokunnan enemmistön kannan voi kiteyttää seuraavaan lainaukseen joka on siis suora lainaus täältä mietinnöstä vuorotteluvapaa vähentää suurella todennäköisyydellä kansantalouden yhteenlaskettuja työtunteja se on subventio vapaa ajan käyttöön sen ole osoitettu pidentävän työuria tai vaikuttavan työssä pärjäämiseen ja jaksamiseen sitä käytetään mitä ilmeisimmin myös tilanteissa joita varten on muita tällaisia tilanteita varten luotuja toimenpiteitä joilla työkykyä ja terveyttä ylläpidetään mahdollinen myönteinen vaikutus vuorottelusijaisten asemaan on saavutettavissa muilla työvoimapolitiikan toimilla koska julkisia menoja joudutaan nyt monella hallinnonalalla säästämään alaspäin valiokunta pitää näistä syistä vuorotteluvapaan menoja soveliaana säästökohteena ja pitää tämän vuoksi hallituksen esitystä perusteltuna no julkisen talouden säästöjä on arvioitu ja tässä hallituksen esityksessä on lähdetty siitä että säästö muodostuu siitä että vuorotteluvapaata käytetään vähemmän ja nuo vuorotteluvapaakorvaukset säästyvät mutta noissa laskelmissa ei ole otettu huomioon sitä mitä tapahtuu vuorotteluvapaasijaisten työttömyyskorvauksille siihen ei itse asiassa vastausta käsittelyn yhteydessä saatu valiokunta esitti duubionsa siitä että että tätä lakia muutetaan nopeasti eikä vielä tiedetä edellisenkään lain muutoksen vaikuttavuuksia ja siinä mielessä on vaikea arvioida mitä tulevaisuudessa tapahtuu mutta myös siitä että noin seitsemänkymmentä prosenttia vuorotteluvapaan käyttäjistä on naisia ja eniten vuorotteluvapaata käytetään julkisen sektorin naisvaltaisilla aloilla kuten sosiaali ja terveydenhuollossa ja opetusalalla joten lain vaikutukset kohdistuvat erityisesti naisiin kuitenkaan tästä laista ei ole tehty sukupuolivaikutusten arvioita ja valiokunta katsoi että ne olisi pitänyt tehdä

tähän valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta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

vuorotteluvapaan voidaan katsoa edistäneen näitä alkuperäisiä tavoitteitaan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

tutkimusten mukaan vuorotteluvapaasijaisten työllisyys on ollut vielä kahdeksan vuoden jälkeen noin kymmenen prosenttia korkeampi kuin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 myös rajauksella tavoitellut viidenkymmenen miljoonan säästöt ovat kyseenalaiset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 vuorotteluvapaan merkitys on ollut suuri erityisesti hoiva ja opetusalalla keski ikäisten ja keskipalkkaisten

arvoisa rouva puhemies

yksi kaikkein keskeisimmistä ja kiireellisimmistä toimista on pitää huolta siitä että mahdollisimman harvan työttömyys pääsee pitkittymään koska me tiedämme että pitkittyvä työttömyys johtaa melkoisen melkoisen suurella osalla työkyvyn alenemiseen tällä varmistetaan että sitten kun se nousu taas on edessä ja sitten kun niitä työpaikkoja taas löytyy meillä on ihmisiä sitä työtä tekemään että meillä on se koulutettu osaava terve ja innokas väestö niille työmarkkinoille tällä hetkellä suomalaisessa järjestelmässä vuorotteluvapaa on ainoa työn jakamisen mahdollistava mekanismi meillä ei ole mitään muuta vastaavaa järjestelmää työttömyyden pitkittymistä voidaan kyllä estää myös muilla tavoin mutta työn jakaminen on ehkä näistä kätevin järkevin ja halvin meidän käytettävissämme oleva tapa ellei sitten lähdetä ilmaistyön merkittävään kasvattamiseen jälleen kerran niin kuin jo monta kertaa tänä iltana meillä on käsissä lakiesitys joka on valmisteltu luokattoman huonosti ne valiokunta kuuli suhtautuivat hyvin skeptisesti siihen että nämä laskelmat kertoisivat asian tilasta mitään sellaista joka auttaisi päätöksenteossa jos me ajattelemme tilannetta jossa henkilö jää pois töistä vuorotteluvapaalle hän tulee saamaan saamaan pienempää työttömyyskorvausta kuin mitä hänen an siosidonnaisensa olisi se henkilö joka taas sieltä sieltä työttömyydestä siirtyy hänen tilalleen töihin useimmiten pääsääntöisesti saa pienempää palkkaa kuin se henkilö jonka tilalle hän on tullut näin ollen ei ole realistista odottaa että edes mekaanisesti laskien tämä järjestelmä tuottaisi sellaisia merkittäviä kustannuksia

joista se säästö jota nyt väitetään saavan koostuisi

ehkä isompi taloudellinen ongelma on kuitenkin se että meillä ei ole myöskään erityisesti keski

vanhemmat alkavat olemaan hoivan tarpeessa ja toisaalta lapset jo siinä iässä että tekevät omia

suunnattua tukea tai mahdollisuutta keskittyä hoivaamaan läheisiään oikeastaan mitään muuta mekanismia kuin vuorotteluvapaa nyt me olemme tilanteessa jossa tiedetään että hoivan tarve tässä yhteiskunnassa tulee kasvamaan merkittävästi ja sitä kautta julkisen sektorin kulut ja tarpeet tulevat kasvamaan merkittävästi onko nyt järkevää ja meillä tässä tilanteessa varaa siihen jos meillä on ihmisiä jotka haluaisivat kantaa raskaamman hoivavastuun ja jotka todistettavasti sitä jo nykyisellään tämän järjestelmän puitteissa merkittävässä määrin tekevät ja kun se järjestelmä ei vielä maksakaan meille juuri mitään

että mieluummin järjestetään tämä sama hoiva professionaalina palkkatyönä tasa arvovaikutusten arvioinnin puutteesta minä en aio nyt puhua koska minä olen kyllästynyt siihen että minä joudun aina toistamaan niiden puuttumisen esitys toisensa jälkeen

arvoisa rouva puhemies

pääsemisen edellytyksenä olevaa työssäoloaikaa ehdotetaan pidennettäväksi kuudestatoista vuodesta kaksikymmentä vuoteen ja sen enimmäiskesto ehdotetaan lyhennettäväksi kolmestasadastakuudestakymmenestä päivästä sataankahdeksaankymmeneen päivään kuten tässä jo aikaisemmin kuulimme samalla myös ehdotetaan luovuttavaksi mahdollisuudesta jaksottaa vuorotteluvapaa minusta tällainen työssäoloajan muutos kuudestatoista vuodesta vuoteen on vähän keinotekoista mutta sen taloudellinen merkitys on merkittävä esityksen tavoitteena on saada aikaan hallitusohjelman edellyttämä viidenkymmenen miljoonan euron vuosittainen säästö vuorotteluvapaajärjestelmän aiheuttamista menoista vuonna kaksituhattakuusitoista menojen arvioidaan vähentyvän jo kymmenen miljoonaa euroa vuorotteluvapaan käytölle ei ole säädetty aikaisemminkaan mitään rajoituksia joten vuorotteluvapaalla oleva työntekijä voi käyttää vuorotteluvapaan haluamallaan tavalla ymmärtääkseni tähän ei ole tulossa nytkään muutoksia vuorotteluvapaajärjestelmää on sen voimassaoloaikana muutettu useaan kertaan edellinen muutos tuli voimaan syyskuun alussa kaksituhattaneljätoista joten muutos näyttäisi olevan tässäkin järjestelmässä jatkuvaa en tiedä minkä verran vuorotteluvapaajärjestelmää on käytössä muualla maailmassa tai onko järjestelmää edes muualla suomessa vuorotteluvapaan käyttötarkoitukset vaihtelevat kokemukseni mukaan hyvin paljon ja syyt sen käyttöön ovat hyvin yksilöllisiä kuten aikaisemminkin olemme todenneet noin seitsemänkymmentä prosenttia vuorotteluvapaan käyttäjistä on ollut tilastojen mukaan naisia ja eniten vuorotteluvapaata käytetään julkisen sektorin naisvaltaisilla aloilla kuten sosiaali ja terveydenhuollossa ja opetusalalla joten lain vaikutukset kohdistuvat erityisesti naisiin uskon kuitenkin kuten asiaa käsitellyt valiokuntakin että näistä tiukennuksista huolimatta järjestelmä tarjoaa edelleen mahdollisuuden edistää työssäjaksamista määräaikaisen työstä poissaolon avulla se antaa edelleen myös mahdollisuuden nuorelle työttömälle päästä työelämään kiinni sitä pidän erittäin tärkeänä seikkana

arvoisa puhemies tämä puheeni on ehkä herkempi läheisempi kuin moni arvaakaan tämä vuorotteluvapaa on ollut minulle hyvin läheinen ja tärkeä hanke kun laki astui voimaan noin viisitoista vuotta sitten niin silloinen työministeri liisa jaakonsaari minulta lupaa kysymättä esitellessään lakia eduskunnalle kutsui sitä lex gustafssoniksi miksi näin olin kerännyt kahteen kertaan yli nimeä lakialoitteeseen paimensin sen jälkeen asian hallitusohjelmaan ja siitä se sitten lähti liikkeelle en malta olla toteamatta sitä että lakialoitteeni allekirjoittivat muun muassa paavo lipponen anneli jäätteenmäki claes andersson antti kalliomäki olli rehn heikki a ollila bjarne kallis tarja halonen heidi hautala paavo nikula ja ajan säästämiseksi en muuta sataa nimeä luettele uskallan sanoa teille että sellaista nimiluetteloa mikä oli lakialoitteeni mukana ei hevin löydy ei hevin löydy voitte kuvitella hyvät ystäväni että kun tämä asia oli verrattain outo vaikeakin monille niin jouduin käymään useiden edustajien kanssa viidentoista minuutin jopa pidempiä keskusteluja että he allekirjoittivat sen mutta allekirjoittivat kun kysyn teiltä kuinka monta ihmistä on ollut vuorotteluvapaalla niin vastaus on että noin kaksisataaviisikymmentätuhatta ihmistä sama määrä on ollut sijaisina tekemässä oikeaa työtä kertokaa minulle mikä on toinen sen kaltainen laki joka on tehnyt puoli miljoonaa suomalaista onnelliseksi minä ollut tosi huolissani siitä että tosiasiallisesti nyt vuorotteluvapaata ajetaan alas tässä edellinen puhuja edustaja kulmala käytti hienon puheenvuoron kiitos siitä olitte optimisti että edelleenkin näitten heikennysten jälkeen vuorotteluvapaan vetovoima säilyy sanoisin että siinä ja siinä se muuttuu olennaisesti ja minä olen siitä tosi pahoillani sen takana on myöskin tietynlainen ihmiskäsitys käsitys hyvästä yhteiskunnasta tällainen ajatus tällaisesta homo economicuksesta ikään kuin nyt tässä yhteydessä on minulle vieras koska on oikeus oman elämänsä huokoistamiseen pitkän työuransa aikana mieluummin kaksi kertaa kuin kuin kerran tai ei ei sitten ollenkaan ja niin kuin tässä kävi ilmi näitä syitä on on sitten hyvin hyvin paljon kirjoitin vajaa vuosi sitten aamulehteen verrattain laajan artikkelin otsakkeella vuorotteluvapaa apuna työn jakamisessa niin kuin täällä jo todettiin niin vuorotteluvapaahan on ainut toimiva työn jakamisjärjestelmä suomessa ihminen nuori keski ikäinen pääsee tekemään oikeaa työtä ei mitään vippaskonsteja vaan oikeaa työtä ja niin kuin tiedämme niin kymmenettuhannet ihmiset ovat saaneet näytön paikan ja joko heidät myöskin valittu heti sen vuorotteluvapaan perään töihin tai sitten kun tehdään rekrytointeja henkilö on antanut kunnon näytön ja toivotetaan tervetulleeksi sitten vielä tämä järjestelmähän on joustava se vaatii työnantajan ja työntekijän sopimuksen jolloin toteutuu myöskin suhdanteitten huomiointi ja joustava sijaisen palkkaaminen ihmiset ovat äänestäneet jaloillaan päällään ja sydämellään että vuorotteluvapaa on hyvä asia ymmärrykseni mukaan jo tietoisuus siitä että tällainen mahdollisuus on olemassa edistää jaksamista ja elämisen laatua sitä kautta se on pidentämässä

olen tietysti nyt äänestämässä näitä merkittäviä heikennyksiä ja muutoksia vastaan ja toivon että joskus koittaa semmoinenkin aurinkoinen päivä että voidaan tätä vuorotteluvapaata taas parantaa ja

arvoisa rouva puhemies edustaja gustafsson oikein hyvin vuorotteluvapaan monista hyödyistä se todellakin sekä parantaa työssäjaksamista että sillä autetaan työllistyneiden sijaisten työllistymistä myöskin jatkossa itse asiassa niin kuin edustaja gustafsson täällä totesi vuorotteluvapaa on ollut ainut sellainen järjestelmä joka on jakanut työtä ja toisaalta sitten työttömien työmarkkina asema on selkeästi parantunut nyt hallitus on kiristämässä näitä vuorotteluvapaan ehtoja tavoitteenaan säästää tätä kautta viisikymmentä miljoonaa euroa tässä on pakko kiinnittää huomiota ihan samoihin seikkoihin kuin monet kollegat kun näitä säästöjä jahdataan ja kun nämä vaikutusarvioinnit ja valmistelut ovat olleet niinkin heppoisia ja puutteellisia kuin ovat niin niin valiokunta ihan tässä omassa tekstissään arvioi sitten sitä että että onkohan tässä nyt mahdollisuus itse asiassa näihin viidenkymmenen miljoonan euron säästöihin

sijaiseksi palkattavien työttömien kannalta nämä vaikutukset olisi pitänyt tässä huomioida on sanottu suoraan että on mahdollista että julkisen talouden nettokustannukset vuorotteluvapaajärjestelmästä ovat vähäisiä ja korkean työttömyyden oloissa työttömyysturvaan saattaa joissakin tapauksissa syntyä säästöä eli valiokunta jo itsessään toteaa että että nämä valmistelut ovat jälleen kerran kerran olleet heppoisia ja puutteellisia ja tämä on minun mielestäni huolestuttavaa siinä mielessä kristillisdemokraatitkin ovat lähteneet sitten mukaan tähän vastalauseeseen numero kahdessa yhdessä vihreitten ja ja rkpn kanssa todellakin toivon että tämä vuorotteluvapaajärjestelmä pikemminkin voisi kehittyä tällaisessa työttömyysajassa missä me olemme kuin että sitä ruvetaan heikentämään

arvoisa rouva puhemies vuorotteluvapaa on merkittävä tekijä työntekijöiden työssäjaksamisen parantamiseksi erityisesti fyysisesti ja henkisesti raskailla aloilla tämä mahdollisuus jäädä vuorotteluvapaalle on todella tärkeä ja kuten täällä on jo useissa puheenvuoroissa todettu usein nämä vapaalle jäävät ovat pienipalkkaisia naisia jotka ovat tukeneet työuralla jaksamistaan vuorotteluvapaalla hyvin pienellä korvauksella monet myös hoitavat omaisiaan taikka tekevät kotona ja ja järjestöissä työtä joka tulee näkyväksi vasta kun sen sitten jättää tekemättä ja tuon vuorotteluvapaan korvaus on jo ennestään ollut niin alhainen että on on aivan turha kuvitella että kukaan turhaan jäisi vuorotteluvapaalle sijaiselle tämä vuorotteluvapaa on ollut kyllä erittäin hyvä tapa saada työtä ja työkokemusta ja on sääli ettei tätä ymmärretä mielestäni on turhaa juhlapuheissa kertoa työurien pidentämisestä jos samaan aikaan tekee päinvastaisia esityksiä jos työssäjaksamista halutaan oikeasti työpaikoilla lisätä on vuorotteluvapaan heikennyksestä kyllä luovuttava sillä tämän heikennyksen myötä voi käydä niin että sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet lisääntyvät ja tällöin tästä esityksestä ei edes tule säästöjä vaan sen sijaan kokonaiskustannukset kasvavat

nämä eivät ole ainoita kiristyksiä joita vuorotteluvapaajärjestelmään on tehty vaan myös edellisen hallituksen aikana järjestelmää on muutettu ja ehtoja tiukennettu tietyiltä osin edelliset muutokset ovatkin vasta tulleet voimaan noin vuosi sitten syyskuussa myös minun mielestäni olisi viisasta katsoa millaisia vaikutuksia näillä toimilla on ollut ennen kuin lähdetään tekemään näin perustavanlaatuisia muutoksia koko järjestelmään

jokaisen lähipiiristä yllin kyllin työssäjaksaminen ja työhyvinvointi eivät kuitenkaan ole ainoita syitä minkä takia vuorotteluvapaa on ollut hyvä järjestelmä kolikon toisena puolena ovat ne henkilöt jotka ovat päässeet ja pääsevät työelämään kiinni sijaistaessaan vuorotteluvapaalla olevaa kyse on siis paitsi vuorotteluvapaan käyttäjistä myös heitä sijaistavista ihmisistä

arvoisa rouva puhemies jätin valiokunnassa aiheesta vastalauseen ja ihan sen kunniaksi tulen tänne pömpeliin kävi hyvin selväksi käsittelyssä että vuorotteluvapaasta on ollut paljon hyötyä vuorotteluvapaalle jääneet ovat jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan kokeneet vaikutukset itse henkisen ja fyysisen hyvinvointinsa ja motivaationsa kannalta hyvinä

mahdollisuus siihen että se on käytettävissä on lisännyt ihmisten jaksamista töissä moni kuultava asiantuntija toi esiin myöskin sen kuinka vähän vuorotteluvapaasta on tutkimustuloksia ja he harmittelivat sitä myöskin itse ja harmittelivat omien tutkimustensa ikää he toivoivat juuri nimenomaan sitä että vuorotteluvapaata voitaisiin tutkia niiden suomalaisten näkökulmasta jotka eivät ole sitä käyttäneet mutta kokevat sen olemassaolosta hyötyä omalle jaksamiselleen tämä mahdollisuus on toiminut perälautana johon työntekijä tietää voivansa turvautua jos tilanne alkaa tuntua mahdottomalta asiantuntijat pitivät työntekijöiden subjektiivisia kokemuksia tärkeinä tietysti erityisen ovat ne hyödyt joita sijaiset järjestelmässä saavat muutamia lukuja uskokaa tai älkää vuorotteluvapaasijaisuus on työvoimapolitiikan palveluista se josta työllistytään parhaiten eräältä vuodelta luvuista voin kertoa että vuorotteluvapaasijaisina toimineista lähes kuusikymmentäkolme prosenttia oli työllistynyt kolme kuukautta jakson päättymisen jälkeen uudelleen myös pitkäaikaistyöttömien vammaisten ja ulkomaan kansalaisten työllistyminen onnistui hyvin heidänkin osaltaan luvut olivat yli viidennenkymmenennen työhön pääsy on katkaissut siis monelta työttömyyden ja antanut kokemusta joka on edistänyt merkittävästi työllisen myöhempääkin työllistymistä vuorotteluvapaasijaiset työllistyvät huomattavasti useammin väliaikaisen työjakson jälkeen kuin työvoimapolitiikan muissa palveluissa olevat ihmiset tämä osoittaa että vuorotteluvapaa on järjestelmänä onnistunut ja on antanut monelle mahdollisuuden kerätä voimia ja jaksaa työssä pitempään täällä on jo kerrottu että ovat hyödyntäneet eniten naiset erityisesti hyödyntäneitä on hoivapalvelujen ja terveydenhuollon työntekijöissä sekä opettajissa opetusalan erityisasiantuntijoissa vuorotteluvapaan ehtoja on rajoitettu useaan kertaan viime vuosina ja eduskunnan työelämä ja tasa arvovaliokunta piti esimerkiksi viime vuonna säädettyjä rajoituksia merkittävinä valitettavasti niistäkään ei ole mitään vaikutusten arviointia tehtynä mutta tällaisessa tilanteessa jossa työttömyys on suurta vuorotteluvapaajärjestelmää ei voi pitää julkisen talouden kannalta kohtuuttoman kalliina kannattaa muistaa että usein vapaalle jäävälle maksettava korvaus kuittautuu sillä että työllistyvälle sijaiselle maksettava palkka on monesti sijaistettavaa huomattavasti pienempi ja hänelle ei tarvitse maksaa vapaan ajalta työttömyyskorvausta jota hän muuten olisi työttömänä saanut eli säästöt yhteiskunnalle tästä heikennyksestä tulevat olemaan hyvin pienet työelämässä olevien työssäjaksaminen saattaa myös näiden säästöjen myötä heikentyä samalla monen työttömän joka pystyisi vuorotteluvapaan avulla ylläpitämään työelämävalmiuksiaan asema heikkenee työttömyys pitkittyy ja työllistyminen vaikeutuu nämä molemmat vaikutukset voivat olla inhimillisesti raskaita mutta samalla myös heikentää julkisen talouden pitkän aikavälin rahoitusperustaa tällä perusteella ehdotan lakiehdotuksen hylkäystä ja tähän hylkyehdotukseen ovat osallistuneet ja liittyneet mukaan myöskin rkp ja kristilliset henkilökohtaisesti yritin valiokunnassa vaikuttaa siihen että leikkauspäätöstä kolmestasadastakuudestakymmenestä päivästä sataankahdeksaankymmeneen päivään olisi lievennetty kahteensataan päivään syy on se että opettajien lukuvuosi kestää noin satayhdeksänkymmentä päivää

se aiheuttaa ikävän tilanteen kouluihin kun opettajat ovat pakotettuja tulemaan toukokuun lopussa antamaan numeroita oppilaille joita he eivät ole tavanneetkaan

arvoisa rouva puhemies voisi kuvata tätä hallituksen esitystä kuin taikuri joka ottaa hatusta kanin ja huomaakin että käteen tulivat pelkät korvat sillä tuo viidenkymmenen miljoonan arvioitu säästötavoite ei ole mistään kotoisin se on nimenomaan hatusta vedetty siitä puuttuu kaikki se arviointi mitä tällaisen lainsäädännön valmistelussa pitäisi olla ja niin kuin tässä on monessa puheenvuorossa todettu edelliset tiukennuspäätökset ja niitten arviointi on ollut mahdotonta koska niitä ei ole tehty ja yhtä lailla minä en vieläkään jaksa olla toistamatta tasa arvovaikutuksia tässäkään yhteydessä ei ole arvioitu ja tuntuukin että hallituksessa ei naisille anneta naisille kuuluvaa arvoa ja tasa arvoa niin moni lakiesitys tässä salissa ollaan tällä on ollut erityisen suuri merkitys nimenomaan työllisyyspolun luomiseksi esitystä puolustelevat voivat sanoa ja toivatkin esille että työllistymiseen on muitakin keinoja kuin vuorotteluvapaa jotka ovat tehokkaampia mutta on pakko kysyä tässäkin keskustelun yhteydessä mitä ne sitten ovat kun samalla meiltä puuttuvat resurssit antaa riittävästi työllistäviin työllistäviin toimiin määrärahoja meillä ei ole tarpeeksi starttirahoja joilla me voimme luoda tähän maahan työllisyyttä tämä järjestelmä on on ollut toimiva ja nyt tämän poistaminen tarkoittaa sitä että tämäkään työllistymisen polku ei löydy niin usealle kuin se tällä hetkellä on löytynyt siinä mielessä vasemmistoliitto on ilomielin yhtymässä siihen vakavaan ja hyvin perusteltuun sosialidemokraattien tekemään näkemykseen että tämä laki aloite pitää hylätä

arvoisa rouva puhemies

tänä iltana on menossa kun sama asetelma jatkuu mitään muutoksia ei saisi tehdä eikä nähdä sitten taustalla niitä asioita minkä takia näitä muutoksia tehdään joka lakiesityksen käsittelyyn varmasti löytyvät omalta alaltaan ne asiantuntijat jotka kertovat että

useimmissa asioissa on kyse säästöjen löytämisestä näitten ihmisiin ei kukaan en ainakaan minä halua kiistää mutta hallituksen tehtävänä on tarkastella asioita kokonaisuutena ja isoimpana johtotähtenä on suomen pelastaminen suomen talouden pelastaminen niin tässäkin tässäkin kun olemme kiristämässä vuorotteluvapaan ehtoja tavoitteena on löytää viidenkymmenen miljoonan euron vuosittainen säästö mutta haluan arvoisa puhemies muistuttaa että vuorotteluvapaajärjestelmää on sen voimassaoloaikana muutettu useaan kertaan ja edellinen muutos tuli voimaan ensimmäinen syyskuuta kaksituhattaneljätoista tuolloinkin kiristettiin työhistoriaedellytystä ja sen lisäksi vuorottelusijaista koskevia eri edellytyksiä kiristettiin ja lisäksi säädettiin vuorottelijan yläikärajasta tuolloin ehtojen tiukennuksen tarkoituksia perusteltiin työllisyysasteen nostamisella arvoisa puhemies kuten tiedämme vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää tämän lyhytkestoisen avulla työntekijän työssäjaksamista ja sitten toisaalta parantaa työttömänä työnhakijana olevan henkilön työllistymisedellytyksiä määräaikaisen työkokemuksen kautta näitä hyviä tavoitteita ei varmaan kukaan meistä halua kiistää työelämä ja tasa arvovaliokunnassa me kävimme erittäin pitkän ja ja erittäin hyvää keskustelua myös valiokunnan jäsenten kanssa tästä asiasta kävimme ja mielestäni tämä mietintöluonnos on monilla tavoin hyvä toki meillä oli erilaisia näkökulmia tähän asiaan mutta tuolla valiokunnassa kävi myös selville se kuten tähän mietintöön on kirjattu että vuorottelijoilla on erilaisia tarpeita ollut tämän vuorotteluvapaan käyttöön ja myös sellaisia tilanteita että ilman vuorotteluvapaata nämä ihmiset olisivat ajautuneet sairauspoissaoloihin tai muihin työkyvyttömyyden varalta oleviin järjestelmiin kuitenkin me valiokunnassa halusimme kirjata tähän mietintöön että vuorotteluvapaata ei ole tarkoitettu korvaamaan työntekijän sairauslomaa työterveyteen liittyvät ongelmat tulee työpaikoilla ratkaista luomalla yhteistyössä työterveyshuollon työntekijän ja työnantajan kanssa sellaiset työolot etteivät ne aiheuta vaaraa työntekijän terveydelle ja käyttämällä työkyvyn ylläpitämiseksi luotuja yhteistoimintamenettelyjä tämä on tärkeä kirjaus meidän työelämästämme toisaalta myös kuten tähän mietintöön olemme kirjanneet monelle vuorotteluvapaalla

meidän valiokuntamme asiantuntijakuulemisen kautta tämä tuli selväksi se on mahdollinen ja tärkeä hengähdystauko tämä on subjektiivinen kokemus monelle ihmiselle nämä ihmiset ovat kokeneet että se on tarpeellinen oman jaksamisen kannalta kuitenkin valtion taloudellinen tutkimuskeskus on selvittänyt vuonna kaksituhattayhdeksän myös että vuorotteluvapaa ei kuitenkaan ole edesauttanut työssäjaksamista siten että vapaalla olleet olisivat vapaan jälkeen pysyneet työllisinä verrokkiryhmää pidempään eikä myöskään sairauspoissaolojen määrä laskenut verrokkiryhmään verrattuna

katsookin siksi että tiukennuksista huolimatta järjestelmä kuitenkin edelleen tarjoaa mahdollisuuden edistää työssäjaksamista määräaikaisen työstä poissaolon avulla
ja mennään nyt ainakin

arvoisa rouva puhemies aivan aluksi tiedoksi edustaja heikkiselle että toki myös oppositiopuolueet kantavat huolta suomesta ja tahtovat suomen menestyksen oppositiopuolue on tehnyt myös nämä omat vaihtoehtobudjettinsa mitä tulee itse käsiteltävään asiaan yhdyn niihin edustajiin jotka ovat täällä salissa tänään todenneet että vuorotteluvapaan kiristys korkean ja kasvavan työttömyyden aikana on työvoimapoliittisesti väärin ajoitettu eikä siihen ole sisällytetty niitä uskottavia vaikuttavuusarviointeja

myös yksilön kannalta hakeutua vuorotteluvapaalle työuupumuksen takia tai silloin kun elämän perusasiat menevät remonttiin esimerkiksi avioeron tai läheisen sairastumisen tai jopa kuoleman vuoksi kun ihmiselle annetaan mahdollisuus toipua uupumuksesta tai päästä yli elämän suurista järkytyksistä hän pystyy aikaisemmin palaamaan myös tuottavaan työhön juuri sen takia vuorotteluvapaa on parempi kuin sairauseläkejärjestelmä tai merkittävä työkyvyn menettäminen josta kärsii yksilön ohella myös koko työyhteisö

arvoisa puhemies heikennykset vuorotteluvapaajärjestelmään ovat todella valitettavia vuorotteluvapaa tukee työssäjaksamista samoin se auttaa yhdistämään työtä ja muuta elämää erilaisissa elämäntilanteissa yksi esimerkki on omaishoidon mahdollistaminen jotta vuorotteluvapaan turvin voi hoitaa läheistään edustaja gustafsson käytti hienon puheenvuoron ja kertoi kuinka hänen aloitteestaan vuorotteluvapaajärjestelmä on alun perin lähtenyt liikkeelle minusta on hienoa että tässä asiassa on tehty näin pitkään hyvää ja tärkeää työtä itse asiassa vuorotteluvapaalakihan oli pitkään ja myös työministeri cronberg aikoinaan edisti parannuksia vuorotteluvapaalakiin ja työministeri sinnemäki aikoinaan vakinaisti tämän lain selvitysten mukaan ovat työllistyneet hyvin eli järjestelmä on ollut keino työllistää työttömiä se on osa hyvää yhteiskuntaa jossa työtä jaetaan ja joku huoahtaa selvityksessä ei ole todettu vaikutuksia työuran pituuteen mutta toisaalta vuorotteluvapaa voi ennalta ehkäistä työuupumusta jopa burnoutia vuorotteluvapaata on käytetty eniten naisvaltaisilla aloilla seitsemänkymmentä prosenttia vuorotteluvapaalle jääneistä on ollut naisia vuorotteluvapaa on ollut yleistä hoito ja hoiva aloilla ja myös opetusalalla sekä fyysisesti raskaissa töissä muutos on siten selvä heikennys tasa arvoon en kannata tätä hallituksen esitystä vuorotteluvapaan heikennyksistä täällä salissa on viitattu monta kertaa siihen että vuorotteluvapaata on jo turhaan viimekin kaudella heikennetty eikä näitä asioita ole tarkkaan selvitetty kannatan edustaja järvisen esittämää hylkäysesitystä

arvoisa puhemies en halua pitkittää mutta tämä asia on myös minulle itselleni sen verran tärkeä että haluan käyttää henkilökohtaisen tähän valmisteluun kun edellisellä hallituskaudella tähän lakiin muutoksia niin niitä valmisteltiin huolella ja silloin pohdittiin miten vahvistetaan sitä että kyse on nimenomaan työssä olevan vuorotteluvapaalle jäämisestä ja työttömän sijaan tulemisesta ja sen vuoksi tuolloin säädettiin uudet pelisäännöt jotka lähtivät siitä että että sijaisen pitää olla ollut joko kolme kuukautta työttömänä alle kaksikymmentä vuotias alle kolmekymmentä vuotias vastavalmistunut tai ikääntynyt työntekijä

tästä seurauksena mitä todennäköisimmin on aitoa säästöä koska silloin tulee sijaan työttömänä olevia eivätkä ikään kuin jo työssä olevat ihmiset vaihda paikkaa ja kierrä paikasta toiseen ja nyt kun näitä uudistuksia tehtiin on ajateltu että tuo säästö tulee vain siitä että vuorotteluvapaan käyttö vähenee itse vielä tarkistin heiltä jotka nämä säästölaskelmat ovat tehneet henkilökohtaisesti valiokuntatyön jälkeenkin vielä miten ne on laskettu ja ne on laskettu nimenomaan siten että lasketaan säästö vuorotteluvapaan vähenemisestä ja säästö siitä että vuorottelukorvauksia ei tule mutta mitään muuta taloudellista vaikutusta ei ole arvioitu koska tässä ajassa ei ole ehditty arvioida jos ajattelemme tätä talouskokonaisuutta niin me tiedämme että vuorotteluvapaata käytetään enemmän julkisella sektorilla ja jos julkiselta sektorilta joku jää pois työelämästä sijaan tulee työtön niin mitä todennäköisimmin tämän vuorotteluvapaalle jäävän vuorottelukorvaus on pienempi koska se on pienempi kuin työttömyysturva yleensä ja sitten hänen joka tulee sijaisena tilalle

sen vuoksi minusta nämä tämän lain nykyiset tehdyt kiristykset ovat kerta kaikkiaan väärin suhdannepoliittisesti koska juuri nyt meidän pitäisi rohkaista ihmisiä vuorottelemaan jotta meillä esimerkiksi vastavalmistuneiden mahdollisuus edes pistäytyä siellä työelämässä lisääntyisi valiokunnan enemmistö oli sitä mieltä että tässä pitää käyttää muita työvoimapoliittisia välineitä no joo näinkin voi ajatella mutta me kaikki tiedämme että esimerkiksi palkkatukea ei tule ensi vuonna riittämään vastavalmistuneille koska se on kohdistettu pääasiassa pitkäaikaistyöttömille ja kun noita rahoja on leikattu niin vastavalmistuneilla ei tule olemaan palkkatukea jolla he voisivat parantaa sitä osaamistansa ja tulla ikään kuin vuorottelemaan työelämään palkkatuen avulla sen vuoksi minusta on hassua että nämä päätökset tehdään juuri nyt

sellaista ikään kuin älyllistä epärehellisyyttä toisaalta sanotaan että tilastollinen tutkimus ei tue sitä että ihmisten sairauspoissaolot olisivat vähentyneet tai heidän työuransa olisivat pidentyneet ei tuekaan se on ihan totta ei löydy verrokkiryhmään suurta eroa mutta me emme tiedä mikä on se lähtökohta näillä yksilöillä jotka jäävät vuorotteluvapaalle heillä voi olla uupumista heillä voi olla sairautta heillä voi olla jotakin sellaista mikä jättäisi heidät varhemmin pois työelämästä

ovat työllistyneet paremmin kuin muut esimerkiksi palkkatuella työllistyneet ja että se johtuu siitä että heillä on paremmat lähtökohdat jos käytetään tilastoaineistoa niin katsotaan sitten tilastollisesti ei sotketa siihen näitä kvalitatiivisia elementtejä nyt tässä ikään kuin tarkoituksenmukaisesti käytetään joko pelkkää tilastoa tai sitten otetaankin mukaan myös laadullisia arvioita joita noista tutkimuksista ei ole suoraan ulosmitattavissa mitä tulee näihin tasa arvovaikutuksiin niin itse asiassa edelliselläkään kierroksella niitä ei ollut kunnolla tehty silloin valiokunta niitä pyysi ja sai ne valiokuntakäsittelyn aikana nyt tähän ei ollut aikaa mutta mielestäni on kahta kautta syytä arvioida tasa arvovaikutuksia tai sukupuolivaikutuksia miksi juuri naiset käyttävät näitä miksi miehet eivät käytä niin paljon tästä näkökulmasta ja mitä tämä tarkoittaa naisten ikään kuin työstä hengähtämiselle ja jaksamiselle pääosin julkisella sektorilla missä tätä käytetään ter veydenhuollossa ja opettajien

arvoisa rouva puhemies

vuorotteluvapaa on parantanut heidän työssäjaksamistaan olkoonkin ettei tätä työssäjaksamista oikein voida mitenkään objektiivisesti mitata en ole innostunut tästäkään leikkauksesta niin kuin en oikeastaan mistään suomen kansalaista koskettavasta leikkauksesta joita hallituksemme nyt tiukkana aikana joutuu tekemään kuitenkin tämä leikkaus kohdistuu verraten hyvinvoiviin ihmisiin sellaisiin joilla on työpaikka ei siis eläkeläisiin lapsiin opiskelijoihin tai sairaisiin ei edes pakolaisiin edelleenkään kuunnelkaapas nyt edustaja modig loppuun saakka nimittäin ei ole oikein mitään kunnon näyttöä siitä etteivätkö nämä vuorotteluvapaan sijaisuuksien ansiosta työllistyneet henkilöt olisi työllistyneet muutenkin aivan sama kuin jos joku mies sanoisi että hienoa että vaimoni löysi minut sillä muutenhan hän olisi jäänyt kokonaan ilman miestä no ei tietenkään olisi jäänyt vaan olisi ihan hyvin voinut löytää jonkun toisen miehen ehkä jopa paremmankin kuin minä olen no nyt en puhu itsestäni vaan edustaja vartiaisesta tämä oli häneltä siteeraus vuorotteluvapaan ehtojen kiristäminen koskettaa erityisesti naisia yhdyn opposition huoleen siitä että tasa arvovaikutukset olisi pitänyt tehdä asiantuntijoita valiokunnassa kuultuani nimittäin selvisi että osa naisista oli joutunut vuorotteluvapaan aikana tulemaan toimeen puolisonsa tuloilla näin siis olemassa ollut järjestelmä on pienentänyt niin sanottua naisen euroa sekä edelleen heikentänyt pienipalkkaisten naisten eläkekertymää arvoisa puhemies sen sijaan sitä opposition perustelua en usko että vuorotteluvapaa lisäisi työssäjaksamista jos vuorotteluvapaa joissakin tapauksissa käytetään kuten täällä on kuultu jopa saman puheen aikana omaisten hoitamiseen omaishoito nimittäin on raskasta työtä se mitenkään helpota työssäjaksamista jos työhön palataan rankan omaishoitojakson jälkeen

rouva puhemies edustaja eerola sanoitte että tämä esitys ei koske työttömiä olen aivan ihmeissäni oletteko te lukenut koko esitystä kun ihminen jää vuorotteluvapaalle häntä tulee paikkaamaan vuorottelemaan nimenomaan työtön ihminen tämä nimenomaan koskee työttömiä ihmisiä

juuri näin tämä lakiesitys jos mikä koskee työttömiä ja kannattaa muistaa että vuorotteluvapaasijaisuus on työvoimapolitiikan palveluista se josta työllistytään parhaiten siis peräti kuusikymmentäkolme prosenttia vuorotteluvapaasijaisina toimineista on työllistynyt uudelleen tämän jälkeen edustaja eerola sanoi myöskin että tämä lakiesitys ei koske sairaita edustaja filatov toi hyvin esiin sen että moni työntekijä saattaa olla sairastunut masentunut väsynyt ja tämä vuorotteluvapaa voi olla se keino joka auttaa ja vielä kolmas asia olen lyhyen viisivuotisen eduskuntaurani aikana ainakin ymmärtänyt että valiokuntakeskusteluja ei missään tapauksessa siteerata salissa toivon ehkä tämän käytännön jatkuvan myös jatkossa

arvoisa rouva puhemies en nyt kyllä muista että olisin tässä omassa puheenvuorossani sanonut ettei tämä sairaita sairaita koske koske täytyy täytyy lukea uudestaan toisaalta saatan välillä puhua ihan vapaastikin täytyy kuunnella sitten nuo nauhoitukset mutta tämä mitä puhuin näistä sijaisuuksista ei minun näkemykseni mukaan mitä minä tuota luin ole mitään selkeää näyttöä siitä etteivätkö nämä vuorotteluvapaasijaisuuksien aikana työllistyneet henkilöt joita toki siis on työllistyneet muutenkin vaikka ei tätä vuorotteluvapaan mahdollisuutta olisi ollut

arvoisa puhemies mitä tulee näiden sijaisten työllistymiseen muutenkin tai näiden toimien avulla niin kannattaa muistaa että siinä varhaisemmassa vaiheessa jolloin sijaisena oli paljon niin sanotusti yhden päivän työttömiä niin silloin tuo juho eerolan argumentaatio piti paikkansa että oli hyvin lyhytkestoinen työttömyys ja työllistymismahdollisuudet olivat hyvät mutta kun näitä kriteereitä muutettiin siten että juuri ne ryhmät joiden on vaikea työllistyä eli alle kaksikymmentäviisi vuotiaat nuoret joilla ei ole minkäänlaista työkokemusta siellä taustallansa tai vastavalmistuneet nuoret tai ikääntyneet työttömät

arvoisa rouva puhemies edustaja eerola oikein toi kyllä niitä vaikutuksia mitä tällä on naisten euroon ja niin edelleen mutta muistuttaisin kuitenkin tässä edustaja eerolaa että tämä ei ole yhtä kuin pitkä kotihoito jossa hoidetaan ehkäpä muutama vuosi tältä ajalta naiselle myös karttuu eläkettä ihan yhtä lailla kuin miehelle joka on vuorotteluvapaalla ja tällä henkilöllä on töihinpaluumahdollisuus ja mitä tulee siihen että omaisten hoitoon tai muuhun sosiaaliseen tarpeeseen käytetty vuorotteluvapaa olisi raskasta niin minäpä uskon kyllä siihen että ne ihmiset jotka ovat ottaneet siitä syystä ovat varmasti kokeneet henkisesti helpotusta siitä ja tuoneet jaksamista omaan elämäänsä kun ovat pystyneet hoitamaan omaa omaistaan joka on siinä siinä tilassa että ollaan saattohoidossa taikka on vakavasti sairastuneen omaisen hoitaminen aivan varmasti se on tuonut jaksamista molemmin puolin sekä hoivan saajan että sen hoivan antajan taholta minä toivoisin että joku hallituspuolueitten kansanedustaja sanoisi sen mikä tässä on myös se yksi säästötavoite se että yritykset haluavat tällä välttää sen etteivät he ole osallisena sellaisessa järjestelyssä jossa he ovat ansiopäivärahan ansio osan suurin maksaja

ansio osa on työmarkkinatuessa nolla tai jos siellä opiskeluaikana on tehty pieniä työsuhteita niin se ansio osa siinä ansiopäivärahassa on erittäin pieni ja siksi onkin tärkeää että pyritään poistamaan semmoinen järjestelmä tästä yhteiskunnasta joka on työnantajien maksettavissa mieluummin niin

edustaja järvinen kuvasi hyvin omassa puheenvuorossaan sitä että moni työntekijä kokee jo sen tietoisuuden että olisi mahdollisuus käyttää vuorotteluvapaata työssäjaksamista ja siitä ajattelinkin jatkaa hieman että

meidän hälytyskellojen pitäisi soida tilanne työpaikoilla on niin vaikea että ainoa jaksamisen ajatus kohdistuu siihen että täältä pääsee pois näen että meillä tällä hallituskaudella ja jatkossakin on valtavan tärkeä työ siinä että me kehitämme työelämää sitä että työssä jaksetaan koetaan työn imua ja joka aamu kun herää tai ainakin melkein joka aamu kun herää olisi semmoinen tunne että jes minä pääsen lähtemään töihin töihin ja jes minulla on töitä ja tähän työn imuun flowhun liittyy se että me kehitämme kaiken kaikkiaan esimiestyötä lähiesimiehen osaamista johtaa alaisiaan kehitetään työterveyshuoltoa sillä tavalla että siellä enemmän panostetaan työssäjaksamiseen eikä sitten vain sairauksien löytämiseen arvoisa rouva puhemies toinen asia edustaja myllykoski toi nämä omaishoitajuuden ja työelämän joustojen kysymykset hyvin esille omassa puheenvuorossaan ja se on toinen asia mitä meidän jatkossa tulee kehittää nämä omaishoitotilanteet sekä omien lasten että omien ikääntyvien vanhempien hoidon tilanteet ovat todellisia isoja kipupisteitä ja myös toivon että me pystymme kehittämään sellaista lainsäädäntöä että työelämä kehittyy näiltäkin osin joustavammaksi ja tukee

puhemies kiivastakin keskustelua tänään täällä salissa hallituksen esityksessähän vuorotteluvapaan ehtoja hieman kiristetään se pitää paikkansa mutta eihän se kuitenkaan kokonaan poistu oppositio esittää aika koviakin väitteitä mitään muutoksia ei saisi tehdä ja aina palataan siihen kysymykseen että kun vaikuttavuusarvioita ei ole tehty niin tätä asiaa ei voitaisi viedä eteenpäin no perusteltuja kysymyksiä nekin vuorotteluvapaaseen on tehty muutoksia ennenkin on todettu että selvää vaikutusta kuitenkaan työllisyysasteen nousuun niillä ei ole ollut vuorotteluvapaan tavoitteet ovat kiistatta hyvät mutta tämäkin käy monessa tutkimuksessa selville että vuorotteluvapaa ei pidennä työuria täällä on myös käyty keskustelua työterveyshuollosta itse näen kuitenkin asian niin että vastaa työntekijöiden terveydenhuollosta se ei ole vuorotteluvapaan tehtävä vuorotteluvapaa on tarkoitettu aivan toisentyyppiseen toimenpiteeseen ja täytyy muistaa että vapaalle voi jäädä vain kun on varaa jäädä vapaalle ei kaikilla ihmisillä vaikka on työpaikka ole varaa jäädä vuorotteluvapaalle jos on kohtuullisen pieni toimeentulo ei

vuorotteluvapaalle vaan ne jäävät joilla on hyvä työpaikka elikkä siinä mielessä on mielenkiintoista hyväosaisia tässä puolustaa että merkittävän hyvissä työpaikoissa ihmiset eivät voisi jäädä vuorotteluvapaalle täytyy muistaa etteivät myöskään työttömät voi jäädä vuorotteluvapaalle ja pyydän anteeksi oppositiolta kiireessä valmistelemaani puheenvuoroa tämänkin puheenvuoron vaikuttavuusarvio puuttuu
arvoisa puhemies edustaja pakkasen nostamien huomioitten lisäksi on kovin ristiriitaista että välillä täällä salissa halutaan ehdottomasti naisten jäävän kotiin enemmän ja välillä he eivät saisi hoitaa lapsia kotona jotenkin tuntuu että opposition linja tällä kertaa puuttuu tämä laki vähentää subventiota vapaa ajan käyttöön on hienoa että meillä on edelleen vuorotteluvapaajärjestelmä mutta tosiasiahan on että se on aikamoista ylellisyyttä jonka vertaista saa maailmalta hakea se on luksusta siksi kun kaikkialta on pakko leikata on on ihan oikein että leikkauksia aina saavutettujen etujen leikkaaminen on vaikeaa kohdennetaan vähän kaikkialle muut työvoimapoliittiset toimet ovat varmasti vaikuttavampia silloin kun työllistymisestä puhutaan

kannattaa panostaa samoin jos jaksamisessa työpaikoilla on ongelmia täällä on esimerkiksi edustaja heikkinen käyttänyt hyviä puheenvuoroja siitä millä siihen asiaan pystytään sitten saamaan parannusta onneksi kuitenkin vuorotteluvapaajärjestelmä nyt sitten jatkossakin säilyy vaikka korkeampi korvaus otetaan pois ja ja työhistoriaa täytyy entistä enemmän olla mutta näin se vain on että valtiontaloutta on pakko laittaa kuntoon kun velka on ylittänyt sata miljardia ja edellinen hallitus ei sitä velkakierrettä katkaisemaan pystynyt

arvoisa puhemies paljon hyviä puheenvuoroja ja keskustelua mutta johtuen jo varmaan tästä myöhäisestä ajankohdasta menee kanssa vähän laidoille edustaja pakkanen totesi aika mielenkiintoisen yksityiskohdan että tähän vuorotteluvapaaseen ei ole varaa kaikilla ei ei varmaan olekaan mutta minä otan tämän vähän niin kuin aasinsillaksi siis sillä tavalla että vaikka ihmiset lähtevät vuorotteluvapaalle osin itsekkäistä syistä tai humanitaarisista syistä viittaan omaishoitoon tai tai muuhun voi sen myöskin ajatella näin että että se on myöskin tietyllä tavalla tällainen solidaarinen toimenpide lähtee niin matalalla ansio ja palkkatasolla puoleksi vuodeksi mitä on on tapahtunut kun nyt tarkkaan luin tämän hallituksen esityksen niin kyllä kyllä tämä niin huitaisten on tehty että ihan hirvittää tuossa työelämä ja ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtajan kanssa keskustelin esimerkiksi siitä se on rahassa mitä säästyy työttömyyskorvauksia jos kymmenentuhatta ihmistä on vuorotteluvapaalla tai keskimäärin tämän voimassaoloaikana on ollut viisitoistatuhatta ihmistä puhumme noin sadan miljoonan euron

plus inhimilliset vaikutukset pitäisi paljon syvällisemmin arvioida just tässä heikossa työllisyystilanteessa mikä nyt on menossa sitten kun olen olen tämän vuorotteluvapaan ikään kuin filosofiaa ja ajattelumallia ollut ollut myöskin aikanaan kehittämässä niin kyllä minua harmittaa se että valiokunnan enemmistö on ilmeisesti tänne kirjoittanut että että se on subventio vapaa ajan käyttöön eikä sen ole osoitettu pidentävän työuria tai vaikuttavan työssä pärjäämiseen ja jaksamiseen subventio vapaa ajan käyttöön yhtä hyvin voidaan ajatella näin että se on merkittävä panostus ihmisen elämään siihen elämänvaiheeseen kun hän haluaa tällaisen vuorotteluvapaan käyttää voitaisiin sanoa että jos halutaan käyttää sanaa subventio niin se on sitten subventio ihmiseen hänen potentiaaliensa kehittämiseen työkykyyn kansalaistoimintaan mitä omaisten auttaminen ja muu ovat lasten koulunkäynnin käynnistyminen tai tai joku muu joka palvelee joitakin jaloja ja hyviä päämääriä siis minusta tämä on onko tämä joku porvarillinen ihmiskuva tai tai yhteiskuntakäsitys mikä tähän on kirjoitettu ainakin voidaan näin kysyä ja kun edustaja kalmari sanoi että tämä on niin kuin luksusta hei kamoon

ei ei ole luksusta sillä tasolla kun ihmiset ovat vuorotteluvapaalle jääneet on muutama vuosi aikaa siitä kun tampereen keskustorilla minua vastaan tuli postimies kantoi kärryjä pysäytti minut ja kysyi että oletko jukka gustafsson minä sanoin että olen hän

jälleen on useissa puheenvuoroissa pyydetty tasa arvovaikutusta mutta nyt sitten eikö tässä tullut vähän aikaisemmin puheeksi se että viime vaalikaudella tästä vuorotteluvapaalaista käytiin keskustelu ja sitä varten oltiin tehty tasa arvovaikutuksista arviointi

tämä asia elikkä pikkuisen tarkempaa selvittelyä mitä vaikutuksia on tehty niitä on tehty ja on olemassa tämän asian suhteen

arvoisa rouva puhemies tarkistin tässä nyt mitä epäselvällä käsialallani olin näihin papereihini rustannut ja kyllä vain olitte oikeassa kyllä minä sairaistakin puhuin sanoin jotenkin näin omaa puhettani edustaja järvinen saanen siteerata tämä leikkaus kohdistuu verraten hyvinvoiviin ihmisiin sellaisiin joilla on työpaikka ei siis eläkeläisiin lapsiin opiskelijoihin tai sairaisiin tällä tietenkin tarkoitin sellaisia niin sairaita ihmisiä jotka eivät voi työskennellä en heitä jotka sairastavat työpaikoilla heitä varten on työterveys ja sairausloma ei vuorotteluvapaajärjestelmä etenkään jos sen aikana väsytään omaishoidossa

olisi todella mielenkiintoista tietää ja selvittää se kuinka moni työtä tekevä tietoisena vuorotteluvapaan mahdollisuudesta jaksaa jatkaa omaa työuraansa sitä kuitenkaan käyttämättä se luku olisi mielenkiintoinen saada selville tai edes jotain osviittaa siihen suuntaan mutta kaksi asiaa täällä on puhuttu että työllistymisen kannalta ja työurien pidentämisen kannalta vuorotteluvapaa ei ole hyvä järjestelmä mitä tulee vuorotteluvapaan työllistävään vaikutukseen hyvä hallitus muistutan että se on työvoimapolitiikan palveluista se josta työllistytään parhaiten siis paremmin kuin palkkatuetusta työstä paremmin kuin sanssi kortin avulla paremmin kuin muista toimista eli jos te olette huolissanne työttömistä teidän kannattaa puhua vuorotteluvapaan puolesta

ja ymmärrän hyvin sen että henkilö joka jää vuorotteluvapaalle menettää työurastaan puoli vuotta tai vuoden mutta pitää muistaa että kun tilalle otetaan mahdollisesti työtön joka olisi puhtaasti työttömänä ilman tätä vuorotteluvapaasijaisuutta

toivon toisin kuin valiokunta hallituksen vielä pohtivan sitä voisiko tätä vuorotteluvapaan leikkausta rajata kahteensataan päivään sen sadankahdeksankymmenen päivän sijaan se tarkoittaisi sitä että opettajien ei tarvitsisi tulla toukokuun lopussa antamaan numeroita sellaisille oppilaille joita eivät ole opettaneet

edustaja hakaselle haluan sanoa että ne siteeraukset mitä tein tein suoraan valiokunnan mietinnöstä silloin kun käytin puheenjohtajan puheenvuoroa minusta tämä kritiikki oli kyllä aiheeton kannattaa lukea se valiokunnan mietintö ja kannattaa katsoa minun puheenvuoroni mutta siinä mitä sanoin sitten sen jälkeen kun puhuin henkilökohtaisesti kyllä esitin kritiikkiä ongelma on se että tuo valiokunnan mietintö on ristiriitainen siinä esitetään kritiikkiä monessa kohdassa ja se lause josta äänestettiin edustaa täysin toisenlaista toisenlaista linjaa kuin se kritiikkiosuus mikä siinä valiokunnan mietinnössä on tästä saattaa tulla se mielikuva että puhuin ikään kuin omiani kun kerroin myös ne kritiikkiosuudet mitä valiokunnan mietinnössä on mutta pidin tarpeellisena kertoa myös sen osuuden jossa esitetään toiseen suuntaan meneviä näkemyksiä

tasa arvolain neljännessä pykälässä linjataan että näitä vaikuttavuusarvioita pitää tehdä ja oikeusministeriön lainvalmisteluohjeissa puhutaan jopa sukupuolivaikutusten arvioinnista ja suvauksesta suoraan eli me olemme monella tasolla ohjeistaneet sitä että nämä sukupuolivaikutukset pitää tehdä se ei aina tarkoita suvausta mutta se tarkoittaa sukupuolivaikutusten arviointia ja tämä kannattaa muistaa tässä meidän lainsäädäntötyössämme

se on se paljon suurempi ongelma joka on juuri tällä hetkellä suhdannepoliittinen ongelma tämän lain

tahdon tuoda loppuun enää vain yhden asian ja asia on se että tulen kyllä aika surulliseksi siinä vaiheessa kun täällä puhutaan vuorotteluvapaasta ikään kuin kaikille luksuksena ylellisyytenä haluaisin että nämä edustajat jotka tämmöisiä puheenvuoroja silmästä silmään vaikka pienituloista kirjastonhoitajaa naisvaltaisilta aloilta palvelualoilta sairaanhoitajia monia ihmisiä jotka tekevät todella raskasta työtä ja sanovat tämä on teille vain

luksusta jos tienaa noin tuhat euroa esimerkiksi kirjastonhoitajana niin menkää sanomaan että tämä on vain luksusta jos toinen vaihtoehto on nimenomaan se että työkyky muun muassa elämäntilanteen takia järkkyy niin voimakkaasti että toinen vaihtoehto on sairauseläke tai työuupumus aivan aivan piikkiin vedetään työpaikalla ja koko työyhteisö kärsii siinä todella voimakkaasti ja täällä kehdataan naureskella tälle asialle tavallisen ihmisen kärsimykselle nauretaan ja sanotaan kevytmielisesti että tämä on vain luksusta tämä on hävytöntä ja osoittaa sitä miten moni edustaja tässä salissa ei tunne tavallisen ihmisen työarkea ja heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan työelämästä tämä on hävytöntä nämä puheet

täällä on käytetty työssäuupumista ja työssäjaksamista verukkeena tähän vuorotteluvapaa asiaan minä olen itse yrittäjänä maksan työterveyshuollon maksuja minä olen aina kertonut työntekijöille että jos teillä tuntuu vähänkin väsymistä tai uupumista tai olette

ole tarkoitettu työterveyshuollon korvikkeeksi työterveyshuolto on loistava järjestelmä suomessa työnantajat ja työntekijät siitä maksavat osuutensa ja sitä pitää käyttää vuorotteluvapaa on ihan toista tarkoitusta varten

arvoisa rouva puhemies kaikki ymmärtävät tässä salissa että vuorotteluvapaa ei ole mikään sairausloman korvike mutta ihan taatusti se on toiminut sellaisena monelle ihmiselle joka on uupunut omassa työssään aivan takuuvarmasti ainakin näin näin puhuvat ne ihmiset jotka vuorotteluvapaata ovat itse käyttäneet

kun täällä puhutaan opettajien mahdollisuudesta jäädä vuorotteluvapaalle lokakuussa niin jokainen joka on opettaja tai opettajana toiminut tietää miten lukuvuosi kulkee helpottaisi lukuvuoden suunnittelua niin sijaisten kuin vakituisten opettajien ja niin oppilaiden kuin koko henkilökunnan näkökulmasta jos opettaja pystyisi halutessaan olemaan

arvoisa rouva puhemies kyllä nyt tekee mieli suositella työharjoittelua vaikka meille kaikille jokaiselle kansanedustajalle vähän useammallekin ammattialalle mutta vaikkapa nyt sinne opetusalalle joka muuten ei ole mitenkään erityisen korkeasti palkattu ala ja jossa muuten työntekijät ovat suurimmaksi osaksi kutsu musammatissaan tekevät sen viimeisen päälle säntillisesti ja korkealuokkaisesti ja silloinkin kun tuntuu että voimat loppuvat ajattelevat sen työyhteisönsä ja niiden oppilaiden parasta ja ajattelevat jopa niinkin että nyt minun olisi varmaan hyvä jäädä vaikkapa vuorotteluvapaalle ennen kuin olen siinä jamassa että joudun sairauslomalle ja se sairauslomajärjestelmähän ei ole halpa järjestelmä

joku haluaa sillä ehkäistä joutumisensa sairauslomalle sehän on on hyvä ja ennakoiva järjestelmä ja halvempi kuin se että ihminen joutuu sairauslomille pitkiä pätkiä

arvoisa rouva puhemies viime kaudella vihreät vielä ajattelivat niin että että on hyvä saada kokonaistyötunteja yhteiskuntaan lisää tämä esitys auttaa siinä nimittäin se vanha järjestelmä vähensi yhteenlaskettuja työtunteja ja jos puhutaan siitä miten joku erityisopettaja joka on pienipalkkainen en allekirjoita erityisen paljon tätäkään väitettä jaksaisi sitten eläkeikäänsä asti tässä järjestelmässä työhistoriaedellytys korotetaan kahteenkymmeneen vuoteen jos aloittaa normaaliopintojen jälkeen opetusuran ehtii kyllä sen vuorotteluvapaan ennen eläkeikää aivan hyvin käyttää

vuorotteluvapaa ei lyhennä tehtyjä työtunteja ja sen käyttämättä jättäminen ei lisää tehtyjä työtunteja kun lasketaan toisaalta se työtön joka saa sijaisuuden ja toisaalta se työntekijä joka saa hengähdystauon omasta työstään

tästä vuorotteluvapaasta tässä taas keskustelun ohessa tuntuu siltä että keskustellaan sen tyyppisestä lakiesityksestä että vuorotteluvapaajärjestelmä oltaisiin poistamassa tässähän säilyy nimenomaan tämä järjestelmä ja nimenomaan tämä harvinainen etuus joka suomalaisilla on kansainvälisessä mittakaavassa sehän miksi tästä puhutaan sanana ehkä nimenomaan tämmöisenä tietynlaisena etuutena jopa luksuksena johtuu nimenomaan siitä että tämä on nyt työssä käyvien oma etuus ja tämä on myös säästölaki jonka kautta osallistetaan nyt näihin taloustalkoisiin tässä suomen vaikeassa taloustilanteessa nimenomaan ne työssä käyvät ei lapsiperheitä ei eläkeläisiä vaan nimenomaan ne työssä käyvät nyt itse ammattikorkeassa työskennelleenä kun tunnen tuota koulutuspuolta niin jos sieltä sen työn sisällön tai sen työmuotojen kehittymisen vuoksi joutuu jäämään vuorotteluvapaalle niin se ei kyllä ole se oikea ratkaisu vaan muut keinot pitää silloin ottaa käyttöön

laskuoppi tulee laskuoppi tulee tästä valiokunnan mietinnöstä josta suoraan luin että tämä vähentää yhteenlaskettuja työtunteja ja sehän perustuu siihen että vaikka tässä työtunnit menevät päikseen se on takuuvarmaa että se vuorotteluvapaalle lähtijä ei työllisty mutta se

rouva puhemies jos lähdetään tälle linjalle niin ilman muuta tästä maasta kannattaa lopettaa välittömästi sanssi kortti palkkatuettu työ koska kuten sanottu vuorotteluvapaa on tehokkain työvoimapoliittinen keino työllistää työttömiä vuorotteluvapaan leikkaus kohdistuu nimenomaan työttömiin se vie tästä maasta työllistymismahdollisuuksia tämä kannattaa muistaa kun ratkaisua tehdään

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemies suomelle on kunniaksi olla eturivissä tukemassa kansainvälisen rikostuomioistuimen toimintaa tämä esitys merkitsee käytännössä sitä että kansainvälisen tapaoikeuden eräät käytännöt sekä kansainvälisen rikostuomioistuimen hyökkäysrikoksen määritelmä tuodaan myös kansalliseen sääntelyyn tarkasti määriteltynä kansainvälisen rikosoikeuden sääntelyn kehittäminen tarkkarajaisemmaksi on asia jota kannattaa tukea ja josta uskon täällä eduskunnassakin olevan laaja yksimielisyys

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rikoksen uhrien oikeuksia tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä niin sanottu uhridirektiivi annettiin joulukuuta kaksituhattakaksitoista jäsenvaltioiden muun muassa suomen oli saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään kuudentenatoista päivänä marraskuuta kaksituhattaviisitoista tällä esityksellä laitetaan täytäntöön nyt tämä direktiivi vaikka se vähän myöhässä tuleekin pidän esitystä erittäin hyvänä koska sillä parannetaan muun muassa asianomistajan oikeuksia suojelua tässä esityksessä säännöksiä vangin tai tutkintavangin vapautumisesta ilmoittamisesta asianomistajalle tarkistetaan henkeen terveyteen vapauteen tai rauhaan kohdistuneen rikoksen tai seksuaalirikoksen asianomistajalla olisi näin ollen halutessaan oikeus saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapautumisesta ja tietyin edellytyksin muusta vankilasta poistumisesta tämä on mielestäni merkittävä muutos asianomistajan turvallisuuden sekä turvallisuuden tunteen parantamiseksi mutta ilmoituksen on käytännössä tultava asian omistajalle riittävän ajoissa eikä vasta vangin vapautumispäivänä nämä ilmoittamisvelvollisuudet eivät koskisi kaikkia rikoksia vaan laissa erikseen lueteltuja rikoksia ilmoittamista rikoksen luonne ja vakavuus huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuna edellytyksenä olisi että ilmoittamisesta ei arvioitaisi aiheutuvan vaaraa myöskään vangin tai tutkintavangin hengelle tai terveydelle mielestäni amerikassa oleva käytäntö missä seksuaalirikollisten vapautumisesta ja asuinpaikasta kerrotaan kaikille ei ole sopiva käytäntö suomessa rikoksen asianomistajalle se olisi kuitenkin hyödyllinen tieto tällä esityksellä parannetaan myös rikoksen uhrin oikeutta saada tietoa oikeuksistaan sekä saatavilla olevasta tuesta ja suojelusta ehdotuksella asianomistajalle tehtävästä henkilökohtaisesta arvioinnista parannetaan haavoittuvassa asemassa olevan uhrin asemaa nämä ovat myös niitä ehdotuksia kansalaiset haluavat rikoksessa asianomistajan suojaa on parannettava entisestään siinä tämä esitys onnistuu mielestäni toteutuessaan erinomaisesti vaikka nämä ehdotetut säännökset ovat sukupuolineutraaleja niillä on myönteisiä sukupuolivaikutuksia erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan kuten lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhrien asemaan pidän myös ensimmäisen artiklan toinen kohtaa tärkeänä se koskee lapsiuhrien kohtelua direktiiviä sovellettaessa siinä kerrotaan että jokaisen jäsenvaltion on huolehdittava siitä että lapsen etu otetaan ensisijaisesti huomioon ja arvioidaan yksilöllisesti arvoisa rouva puhemies tämä lakiesitys on enemmän kuin tervetullut muutos asian omistajan oikeuksien ja suojan parantamiseksi

arvoisa puhemies vaikka kello on paljon on hyvä että me voimme hoitaa meille tärkeitä asioita tämäkin laki on monelle suomalaiselle erittäin tärkeä asia

parantamiseksi on kannatettava ja sisältää askelia oikeaan suuntaan kansan oikeustajun on ollut vaikea ymmärtää miten rikoksesta epäillyn oikeuksista ja puolustuksesta kannetaan kyllä huolta mutta eli uhrin tuki jää usein vähäiseksi rikoksesta epäillyn oikeudet on tietysti oikeusvaltiossa taattava ettei kukaan syytön tulisi tuomituksi mutta perinteisesti järjestelmässämme rikoksen uhrin usein hyvin vaikea asema on jäänyt taka alalle vakavien rikosten kohdalla kyse on kuitenkin todella syvästi loukatuista ja usein traumatisoituneista ihmisistä

ovat rikoksen uhrin suojelun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet esityksen mukaan asianomistajille tultaisiin tekemään henkilökohtainen arviointi sen selvittämiseksi tarvitaanko asianomistajan suojelemiseksi asian esitutkinnassa tai oikeudenkäynnin erityisiä suojelutoimenpiteitä tämä on kannatettava esitys vaikka suojelutoimenpiteiden tekeminen on sinällään mahdollista jo nytkin on niiden tarve arvioida säännöllisesti ja ja kokonaisvaltaisesti kussakin tapauksessa sellaisissakin tilanteissa joissa rikoksesta epäillyllä ei olisi todellisuudessa aikomusta uusia tekoaan on uhrin turvallisuuden tunteen lisäämisellä suuri vaikutus hänen henkiseen jaksamiseensa raskasta prosessia läpikäydessään kansalaisten on koettava että järjestelmä on lainkuuliaisten kansalaisten kansalaisten puolella optulan tutkimustiedonannossa rikosprosessi väkivaltarikosten uhrien näkökulmasta todetaan muun muassa seuraavasti omakohtainen kokemus vaikuttaa lain noudattamisen ohella siihen miten suurta luottamusta tunnetaan oikeudellista järjestelmää kohtaan yksilötasolla kokemus rikosprosessista voi vaikuttaa siihenkin onko hän tulevaisuudessa valmis ilmoittamaan mahdollisesta uudesta rikoksesta poliisille

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

edustaja torniaisen puheenvuorosta koska olin varautunut sanomaan ihan samasta asiasta elikkä on hyvä asia

se että tässä huomioitiin seuraavalla tekstillä erityisesti että omaan käyttöön rakennettuihin vesikulkuneuvoihin jos niitä ei saateta markkinoille viiden vuoden kuluessa vesikulkuneuvon käyttöönotosta silloin sitä ei olisi ollut todellakin kohtuutonta jos olisi otettu nämä kulkuneuvot tähän matkaan valiokuntamme myöskin painotti sitä ettei perintö katkaise viiden vuoden määräaikaa mikä on hyvä ettei perimistilanteessa tule epämiellyttäviä yllätyksiä käytiin näitä asioita läpi ja tultiin siihen tulokseen että ei tässä suurta muutosta nykyisin voimassa olevaan tilanteeseen ole elikkä eiköhän tämän esityksen

arvoisa rouva puhemies tässä edustajat torniainen ja maijala jo ansiokkaasti esittelivät tätä tekstiä itsekin haluaisin puuttua näihin omaan käyttöön rakennettuihin vesikulkuneuvoihin siellä lain poikkeuksen soveltamisalassa on muun muassa kohdissa seitsemän ja kahdeksan määritelty minkälaisia vesikulkuneuvoja nämä ovat nämä ovat sellaisia että ellei näitä tosiaan markkinoille saateta viiden vuoden kuluessa niin ei tarvitse huomioida täällä sanotaan että erityisesti kaupallista tarkoitusta varten miehitettäviin ja matkustajia kuljettaviin vesikulkuneuvoihin matkustajamäärästä riippumatta ja tämä on mielenkiintoinen näkemys mutta tällaisiahan on tuolla suomen sisävesillä tänä päivänä on esimerkiksi saunoja rakennettu tuonne ja siellä on pieni perämoottori ja on erittäin hyvä lakiesitys sikäli että tämä antaa innovatiiviselle rakentajalle mahdollisuuden tehdä matkailubisnestä ja rakentaa vaikka sellainen

rouva puhemies täytyy sanoa että tämä menee nyt melkeinpä tilastopuheenvuoron piikkiin mutta kun kello on nolla yksi nolla viisi niin täytyy sanoa että edustaja torniainen koetti syyttää tässä sivumennen että hallituksen esityksiä vastaan ollut syyttääkö edustaja torniainen nyt siitä että tämäkin yksimielinen mietintö on opposition

arvoisa puhemies tässä on hyvä jatkaa valiokunnan työskentelystä eli liikenne ja viestintävaliokunnassa olemme saaneet lähes kaikista asioista yksimielisen lausunnon aikaiseksi ja pienenä haasteena muillekin että yritetään yhteistyötä vaikka ei se aina helppoa ole niin tehdään töitä niin kauan että saamme asioita yhdessä eteenpäin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies näköjään nämä yksimieliset mietinnöt lisääntyvät mitä pidemmälle ilta menee hyvä niin tässä on siis rouva puhemies käsittelyssä vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annettava laki se pohjautuu eu säädöksiin ja samalla myös muutetaan ja metsästyslakia muutamien pykälien osalta valiokunta myös esittää tässä mietinnössään pykälätarkennuksia niistä on osa teknisiä ja osa liittyy niihin painotuksiin joita valiokunta on halunnut esille tuoda ja tekee niistä ehdotuksen vieraslajilaki on tärkeä laki sillä ylläpidetään meidän eläinten terveyttä kasviterveyttä ruokaturvallisuutta ja vieraslajit niin kuin hyvin tiedetään aiheuttavat myöskin erittäin merkittävää taloudellista haittaa taloudellista vahinkoa jopa kiinteistöjen arvon alentumista alentumista vieraslajit ovat myöskin erittäin suuri ja merkittävä tekijä alkuperäislajien sukupuuttoa aiheuttavana tekijänä suomessa on tällä hetkellä vieraslajistrategia joka on laadittu vuonna kaksituhattakaksitoista vieraslajistrategian mukaan on sataviisikymmentäseitsemän haittaa aiheuttavaa ja satakaksikymmentäkolme tarkkailua vaativaa tai paikallisesti haitallista lajia elikkä kysymyksessä on melko laaja lajikirjo valiokunta katsoo että jo laajalle levinneiden haitallisten lajien haittojen vähentäminen on jälkikäteen yleensä vaikeaa tai mahdotonta ja se on myös kallista ja siksi on oleellisen tärkeää että ollaan ennakkoon liikkeellä jotta näiltä haitoilta voidaan välttyä valiokunta pitää tarpeellisena myöskin sitä että me kansallisesti pystymme täydentämään tuota vieraslajiluetteloa ja yhdenteentoista pykälään sisältyy mahdollisuus valtioneuvoston asetuksella

myöskin se mahdollisuus tänne sisältyy että pystytään tekemään sitä lajiryhmätasolla valiokunta pitää välttämättömänä esimerkiksi sitä että koirasuden minkin ja supikoiran osalta selvitetään edellytykset määritellä lajit valtioneuvoston asetuksella kansallisesti merkityksellisiksi merkityksellisiksi haittaa aiheuttaviksi vieraslajeiksi koska näiden lajien aiheuttamat vahingot monimuotoisuudelle voivat suomessa olla suuria

haitallisten lajien osalta tulee lajikohtaisesti kyetä estämään haittoja kustannustehokkaalla tavalla ja myöskin sitä korostetaan että toimintamallin pitää olla juoheva ja sellainen että viranomaisten välillä ei aiheudu tarpeetonta tarpeetonta lausuntojen pyytämistä vaan viranomaiset keskenään sopivat asioista jotta on mahdollisimman pitkälle yhtenäinen näkemys se on sitä tapaa jota myöskin halutaan korostaa näiden säädösten säädösten yksinkertaistamisessa ja niin että niissä on mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa

samassa yhteydessä valiokunta pitää myös tärkeänä että luonnonsuojelulain seuraavan uudistuksen yhteydessä saavutetaan tilanne jossa haitallisten vieraslajien pyynti olisi aina sallittua uusilla luonnonsuojelualueilla ilman lupabyrokratiaa ja poistopyynti voitaisiin kieltää vain niissä poikkeustapauksissa joissa alueen suojelutarve sitä erityisesti edellyttää puhemies tämä mietintö on myöskin yksimielinen

arvoisa rouva puhemies edustaja leppä tuossa käytti hyvän esittelypuheenvuoron on että kun globalisaatio lisääntyy tavaroiden ja ihmisten liikkuminen lisääntyy niin vieraslajien maahantulo vääjäämättä helpottuu ja siitä on tullut ikään kuin muoti ilmiökin monien lajien kohdalla muuten kun tässä joku takapenkistä sanoi että siellä taitavat monenlaiset vieraslajit pitää puheenvuoroja niin totean että että jättiläiskalmari ei ole ole vieraslajien listalla ja aika pienikin tässä vielä ollaan että ei siinäkään mielessä mitään vaaraa olemme sen sijaan tyytyväisiä että kansallisesti merkittävien haitallisten vieraslajien listaan nyt sitten koirasusi nostettiin tai tai haluamme että se asetuksella siihen nostetaan koko valiokunta oli tästä yksimielinen sillä se on tärkeä asia sekä geneettisesti puhtaan susikannan kannalta

maaseudun asukkaiden kannalta siinä mielessä että että koirasusi ei pääsisi luontoon leviämään oli yllätys valiokunnalle kuulla että suomessa on hybridisusia koirasusia jo tuhat kappaletta niistä tietenkin kasvatuksessa ja tarhoissa on on valtaosa mutta kun niitä on tällainen määrä luontoon pääsyn riski on melkoisen suuri ja itse asiassa myöskin tästä on tullut tällainen aivan vääränsuuntainen ilmiö että että aivan kuin ylpeillään ja kerskutaan sillä ja otetaan videokuvaa miten miten niitä koirasusia sinne luontoon päästetään tämä ei ole tervettä käyttäytymistä ja olen erittäin mielissäni siitä että esimerkiksi filmiyhtiöt siirtyvät huskyjen käyttöön pois koirasusista ihan

dna tutkimuksilla ja geneettisen kannan avoimuudella saadaan selville mitkä ovat

arvoisa rouva puhemies jatkan siitä mihinkä edustaja kalmari ajan loppumisen vuoksi koetti nopeasti kiteyttää on tosi tärkeätä että meillä on mahdollisuus geneettinen pohja arvioida niin että jos me olemme susikannasta huolissamme niin meidän pitää olla ensinnäkin huolissamme siitä että se on susikanta eli tämä geneettinen puhtaus tulee pystyä turvaamaan tiukemmalla otteella niin että meillä voidaan tehokkaammin ja oikeammin toteuttaa tätä vieraslajien voisiko sanoa ketjusta poistamista koska kyllä se on ainakin minulle henkilökohtaisesti huomattavan tärkeä asia että minä voin olla tietoinen siitä että meillä on elinvoimainen susikanta joka soveltuu suomalaiseen luontoon ja on osa tätä se on yksi osa meidän luontoamme ja sen pitää olla etunenässä edustaja leppä valiokunnan puheenjohtajana käytti erittäin hyvän puheenvuoron siitä että meidän pitää uskaltaa katsoa tulevassa kansallispuistojen osalta sitä että on mahdollisuus kieltää vieraslajien voisiko sanoa poistometsästys niiltä alueilta mutta tärkeintä on se että meillä ei ole turhia esteitä turvata se että kansallispuistoissa se meidän luonnollinen eläimistömme joka kuuluu suomalaiseen luontoon ei tulisi uhatuksi sen takia että meillä on joku vieras nisäkäslaji joka haittaa meidän lintujemme ja muitten nisäkkäitten olemassaoloa minun mielestäni parasta luonnonsuojelua on se että me osaamme ja uskallamme olla kansallisesti siitä itsekkäitä että meidän monimuotoinen luontomme ja luontoelementit eivät tule uhatuiksi vieraslajien toimesta

arvoisa rouva puhemies tämä esitys on on todella hyvä on tärkeää torjua vieraslajeja ja edistää luonnon monimuotoisuutta nämä tulokaslajit vieraslajit syrjäyttävät alkuperäislajeja ajavat ne jopa sukupuuttoon kurtturuusu esimerkiksi tukahduttaa saariston herkkää kasvillisuutta meillä on jättiputki espanjansiruetana paljon haitallisia lajeja ja tuholaiset voivat hävittää metsiä myös itämeren eliöstöä uhkaavat laivojen mukana ajautuvat vieraslajit kun ympäristöjärjestöt ovat pitkään edellyttäneet vieraslajien tehokkaampaa torjuntaa niin tämä lakiesitys on erittäin tervetullut on tärkeää tehostaa ja parantaa vieraslajien torjuntaa kuten tässä lakimuutoksessa ehdotetaan haluan myös muistuttaa eduskuntaa siitä että luonnon monimuotoisuutta turvataan turvaamalla riittävät määrärahat luonnonsuojelualueiden hankintaan jotta me saamme riittävän laajat suojelualueet jotta ei synny eristäytyneitä mikropopulaatioita ja jotta lajien perimä pysyy hyvänä muun muassa

vaikuttaa myös se että meillä on riittävän vahva ja eläväinen kanta jotta syntyy elinkelpoisia terveitä jälkeläisiä tässä kohtaa haluan muistuttaa myös siitä että hallituksen myöntämät sudenkaatoluvat ovat aivan liikaa suden hyvän perimän jatkuvuuden ja lajin turvaamisen kannalta

arvoisa puhemies edellisen puheenvuoron pitäjän kanssa voisimme varmasti keskustella pitkäänkin näistä susiasioista tai petoasioista yleensä mutta jos nyt keskitytään ihan tähän kyseiseen esitykseen näistä vieraslajeista elikkä olen erittäin tyytyväinen siitä että maa ja metsätalousvaliokunta esille tämän koirasusiasian se on nyt todellakin virallisesti tunnistettu suomessa haitalliseksi vieraslajiksi mutta tänä vuonna tehdyssä suomen susikannan hoitosuunnitelmassa on todettu että koirasusien maahantuontia ja kasvatusta varten luodaan uutta lainsäädäntöä on hyvä että toimitaan nyt sitten tämän hoitosuunnitelman mukaisesti maaseudun asukkailla on ihan tarpeeksi tekemistä ja kärsimystä nykyisten suurpetojen kanssa myös uusien ja suomalaiselle luonnolle vieraitten lajien maahantuloa ei tarvitse sietää enää yhtään enempää koirasusi kun ei edes pelkää ihmistä samalla tavalla kuin normaali susi luonnollisessa ympäristössään pelkää kyse on myös geneettiseltä perimältään puhtaan suomalaisen susikannan vaalimisesta huomaattehan minä puhun suomalaisen suden puolesta siitä että on hyvä että meillä on puhtaita suomalaisia susia mutta se se siitä sitten minun puheessani suomalaisten susien puolesta

ehkä toisen kerran jatkamme sitten enemmän tästä petokeskustelusta

rouva puhemies

haitalliset vieraslajit voivat aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa esimerkiksi vaikuttamalla ihmisten eläinten tai kasvien terveyteen vieraslajit ovat myös suurin alkuperäislajien sukupuuttoa aiheuttava tekijä tämä on syytä pitää mielessä käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen yhdennentoista pykälän mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää muista kuin eu luetteloon sisältyvistä kansallisesti merkittävistä vieraslajeista joista suomen oloissa saattaa aiheutua haittaa luonnon monimuotoisuudelle

luonnonvaraisena esiintyvän lajin kanssa esimerkki tällaisesta suomen luonnossa olevasta vieraslajista on suden ja koiran risteymä hybridi tämä laji kykenee lisääntymään suden ja koiran kanssa ja selvää on että suden kanssa risteytyessään hybridi periyttää osan itsestään suden jälkeläisiin näin luonnossa ollut puhdas susi synnyttää pentuja jotka eivät enää ole puhtaita susia näin suteen on sekoittunut osa koiraa aidon puhtaan suden säilyttäminen suomen luonnossa edellyttää että suden geeniperimää sekoittavia koiran geenejä omaavia eläimiä ei luonnossa esiinny tämän takia on erittäin tärkeää että koirasudet poistetaan luonnostamme mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti jotta minimoidaan niin sanotun ristisiitoksen mahdollisuus aitojen susien kanssa ja näin estetään vieraslajien leviäminen

asetukseen haitallisena vieraslajina kiitoksia arvoisa rouva
arvoisa rouva puhemies niin tässäkin on todellakin maa ja metsätalousvaliokunnan yksimielinen mietintö jonka puheenjohtaja ansiokkaasti esitteli olen tyytyväinen siitä että tässä valiokunta jämerän jämerän lausunnon laati ja teki päätöksen jossa sitten nostettiin näitä asetuksenantovaltuuksia ja luetteloitten täydentäminen on kansallisesti mahdollista mutta tässä mietinnössä erittäin upeasti on kirjoitettu se että viranomaiset sopivat keskenään asioista eli tässä on kyllä niin hyvin aukaistu se mitä hallitusohjelmassakin on kirjoitettu että sovimme asioista pääsemme sopimalla eteenpäin ilman valitusteitä ja olen aivan varma että tästä tulee uutta potentiaalia kaikenlaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan viranomaistoimintaan joka vaikuttaa sitten elinkeinoelämään tässä tapauksessa nyt on nostettu esiin myös metsästäjät jotka vapaaehtoistoimin sitten myös näitä kantoja kantoja hoitavat salissa on sitten keskusteltu myös luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta ja

hallitusohjelmaanhan on kirjattu että suomeen perustetaan kansallispuisto vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kun suomi täyttää sata vuotta se on hienoa se no mitä tähän susikantaan tulee niin tulee tämmöinen kysymys mieleen että olisikohan meillä suomessa susikantaa ilman venäjää

tämähän onneksi tässä vaiheessa iltaa on täysin yksimielinen esitys mistä täällä nyt keskustelemme itsekin valiokunnan jäsenenä olen täysin tämän yksimielisen esityksen takana totta kai haluan kuitenkin tuoda esille sen mistä tässä lainsäädännössä oikeastaan on kyse ja mikä on se keskeisin ongelma se keskeisin asia ei kuitenkaan valiokunnankaan mielestä asiantuntijakuulemisten perusteella ole hybridi josta kyllä suden ja koiran risteymää enemmän tulee mieleen auto joka käyttää sekä sähköä että bensiiniä vuorotellen alkuperäinen lain tarkoitus ja valiokunnankin mietinnön tarkoitus on kai se että nämä vieraslajit joista luonnon monimuotoisuudelle haitallisimpia ovat esimerkiksi minkki ja supikoira ja kasvillisuuden puolelta vaikkapa lupiini ja vesirutto ja jättipalsami ja kurtturuusu ovat ne jotka luonnon monimuotoisuutta uhkaavat kuitenkin tätä suden ja koiran risteymää enemmän tällä hetkellä hyvä puoli asiassa on se se menee niin että tätä kansallista lajilistaahan voidaan vaikka täydentääkin aina tarpeen tullen en kuitenkaan usko että jättikalmaria sinne tarvitsee lisätä se ei ainakaan toistaiseksi ole luonnon monimuotoisuudelle uhkaksi osoittautunut mutta minkki supikoira ja tietyt kasvilajit jotka ovat hyvin laajalti levinneitä ja joiden poistaminen on melkeinpä mahdotonta sitä monimuotoisuutta siellä uhkaavat

arvoisa rouva puhemies todellakin kun vieraslajien torjunta on paljon helpompaa ja kustannustehokkaampaa silloin kun niitä on tulossa niin täytyy kiinnittää huomiota juuri siihen vaiheeseen siksi mistä valiokunnan puheenjohtaja leppä jo muutenkin mainitsi tosiaan näitä rajoitteita miten voidaan kieltää ettei saisi tarkoituksellisesti maahantuoda pitää hallussa kasvattaa kuljettaa saattaa markkinoille välittää tai myydä tai muuten luovuttaa luovuttaa nimenomaan tässä on hyvin usein kyse myös esimerkiksi kasvien kasvien luvattomasta maahantuonnista mutta sitten palaan vielä tähän koirasusiasiaan siltä osin että että olen mielissäni myös siitä asiasta että valiokunnan mietinnössä toteamme että säännöllinen ja kattava dna näytteiden keruu ja nimenomaan verrokkikannan julkisuus susikannan koon luotettava arviointi ja tutkimus ovat edellytyksiä sille että ongelmat

mikä tämä alkuperäinen verrokkikanta on häviävät normaali käytäntö tieteessä on se että että tiede on avointa ja ja uudestaan toistettavissa ja en näe mitään syytä salailuun tai kähmintään tässä asiassa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

rouva puhemies jatketaan yksimielisten mietintöjen linjalla elikkä tässä on kysymyksessä maataloustukien toimeenpanosta annetun lain

säädetyn lain ja suorista tuista säädetyn lain muutos tässä on kaksi päällimmäistä asiaa toinen liittyy kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen noudattamisen valvontaan liittyviin ohjaus ja

tässä kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen noudattaminen ja niiden valvontaan liittyvät ohjaus ja ehdotetaan siirrettäväksi elintarviketurvallisuusvirasto eviralta turvallisuus ja kemikaaliviraston ohjaukseen ja valvontaan näin se myöskin noudattaa ja valvoo kansanterveyden sekä eläinten ja kasvien terveyden alaan kuuluvien kasvinsuojeluaineiden käyttöä tässä asiassa valiokunta kiinnittää kahteen asiaan huomiota elikkä painottaa sitä että kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen valvonnalla ja ohjauksella ja sen turvallisuus ja kemikaalivirastolle ei saa olla vaikutuksia valvontatapahtumaan maatiloilla tai elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen tarkastajien paikan päällä paikan päällä tekemiin tarkastuksiin muutoinkaan taikka tarkastusmaksujen tasoihin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 alleviivata ei lisää velvoitteita eikä tehtäviä eikä valvontoja eikä uusia maksuja

on ja niistä on huolehdittava niin sanotun yhden luukun periaatetta noudattaen tai paremminkin digitaalisessa maailmassa voitaisiin puhua yhden pilven periaatteesta tämä on siis se ensimmäinen asia jota halutaan alleviivata puhemies toinen asia on kolmaskymmenesensimmäinen pykälä jossa määritellään tukien takaisinperinnästä tässähän on periaatteena se johon erityistä huomiota kiinnitetään lakiehdotuksen ja voimassa olevan lain

momentin sanamuodossa sanamuodon mukaan takaisinperinnästä voidaan siis voidaan luopua säännöksestä ilmenevin edellytyksin valiokunta pitää tätä säännöstä epätäsmällisenä ja esittää siihen pykälämuutosta valiokunta ehdottaakin tämän kyseisen kolmannenkymmenennenensimmäisen pykälän toinen momenttia muutettavaksi siten että takaisinperinnästä luovuttaisiin pääsääntöisesti aina niissä tapauksissa joissa alkuperäinen takaisin perittävä määrä on enintään sata euroa ilman korkoja korkoja ja myönnettyä yksittäistä tukea kohden poikkeuksena ehdotetaan säädettäväksi mainitun pykälän yksi ja kaksi momentissa mainitut tilanteet ja ne tilanteet ovat niitä että tuensaaja on tahallisesti antanut sellaisen virheellisen ja puutteellisen tiedon joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen ja maksamiseen eli näissä tapauksissa peritään muissa tapauksissa ei

enintään sata euroa uudessa digitoinnissa pinta alatiedon antamista ei voida tulkita sellaiseksi virheelliseksi tiedoksi joka olisi olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen eli nyt halutaan vihdoin viimein aidosti se alle sadan euron virhe niin että sitä ei takaisin peritä tämä aiheuttaa kohtuutonta haittaa

arvoisa rouva puhemies todellakin tämä esitys oli kokonaisuudessaan erittäin hyvä mutta täytyy sanoa että valiokunta silti käsitteli tätä erityisen tarkasti siitä syystä että aina kun kun tulee tällaisia ohjaus ja valvontatehtävien siirtoja niin haluamme varmistaa sen että kustannukset eivät nyt sitten varmasti siellä tiloilla nouse eikä edes tule välillisiä vaikutuksia vaan vaan järjestelmä pysyy ennallaan tai helpottuu sieltä viljelijän näkökulmasta ja tämä nyt on niin selkeästi sinne kirjoitettu että sillä asialla kyllä perälauta täytyy olla että sieltä ei sitten uusia yllättäviä valvontamaksuja tai raporttivelvoitteita tule mutta toinen asia

tämä ensimmäinen asiakin oli erittäin fiksua toimintaa että näitä kootaan yksiin käsiin mutta tämä toinen asia oli todellinen ilon aihe se että alle sadan euron takaisinperinnöistä luovutaan ja nimenomaan että se nyt varmasti koskee myös niitä tapauksia joissa digitoitua pinta alaa siis hallinnon antamaa pinta alaa käytetään mutta se sitten uudelleen digitoinnin syystä hieman muuttuu on se ollut todella kohtuutonta että viljelijää tästä rangaistaan ja ja sanktioidaan on tärkeää että mistään nyt ei tule sitten kumoavia ohjeita itse asiassa tämä asia on päätetty täällä eduskunnassa jo ennenkin mutta jostain syystä sieltä ovat kummitelleet vanhat ohjeistukset joiden mukaan sitten mavi on toiminut nyt täytyy toimia tämän yksimielisen mietinnön mukaisesti alle sadan euron takaisinperintöjä ei tule ellei sitten tahallisesti ole halunnut jotain vilppiä viljelijä tehdä

arvoisa rouva puhemies täytyy jälleen kerran valiokunnan puheenjohtajan kautta antaa kiitosta koko maa ja metsätalousvaliokunnalle jälleen kerran erittäin tasokas tasokas mietintö halusin itsekin kiinnittää kolmeen tai ehkä neljään asiaan huomiota mietinnössä huomaan että minulla on täsmälleen sama puheenkirjoittaja kuin kahdella edellisellä puhujalla eli eli äärettömän tärkeää on se että tästä esityksestä ei saa aiheutua viljelijöille uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita ja tämä on myös tavattoman tärkeää että valiokunnan mielestä tämä säännösten monimutkaisuus ja vaikeaselkoisuus on huomioitava eli jatkotoimenpiteenä tulee ensisijaisesti olla pelkkä ohjaus oikeaan menettelyyn erittäin tärkeitä linjauksia ikään kuin järkeä näitten järjettömyyksien keskellä eli ei uusia kustannuksia ohjaus oikeaan menettelyyn ei sanktioita ja tämä että alle sadan euron virhettä ei takaisin peritä erinomainen linjaus neljäs asia johon kiinnitän huomiota tässä esityksessä lakia ehdotetaan muutettavaksi lisäksi siten että ely keskuksen keskuksen myöntämiin tukiin liittyviä tehtäviä voitaisiin keskittää jonkin keskuksen tai joidenkin keskusten tehtäväksi meillä on nyt

etenemässä erittäin suuri aluehallinnon uudistus kahdeksaantoista maakuntaan tai itsehallintoalueeseen ehkä jossakin vaiheessa pitää ruveta ministeriöittenkin huomioimaan se että tämä muutos on todella tulossa näitä tehtäviä eri ely keskusten osalta ja niitten tehtävien yhdistämistä on syytä hiukan ruveta harkitsemaan tulevan muutoksen pohjalta

arvoisa puhemies edelliseen voin jatkaa että byrokratian purku on todellakin meillä kovasti työn alla hallituspuolueitten asioissa olen itse osallistunut maatalouspuolen byrokratian purkuun työryhmän toimintaan ja täytyy sanoa että sillä puolella työ on todella vaikeaa ja hankalaa haluttaisiin saada tuloksia aikaiseksi mutta tilanne on

tuomioistuimessa tuomarinohjeena on että ihminen on syytön jos ei syylliseksi todeta mutta me maanviljelijät saamme hyvin usein kokea sillä tavalla että maanviljelijä on syyllinen jollei häntä vahingossa syyttömäksi todeta muutama vuosi takaperin oli tilallamme valvonta ja siinä kävi semmoinen homma että minulla oli jäänyt ottamatta yhdeltä peltolohkolta väärinkäsityksen tietämättömyyteni vuoksi maanäyte se oli iso moka siitä tuli iso moka sillä se teetti töitä monta päivää monena päivänä selittämään asiaa siinä virkamiehet elystä lähettivät minulle monet paperit oli valtava paperishow joka maksoi varmasti hyvinkin paljon siitä tuli meille sanktio kaksikymmentäseitsemän euroa muistaakseni mutta kuinka paljon maksoi sitten ely keskukselle valtiolle tämän asian hoitaminen kuinka paljon vei meiltä voimia ja energiaa näitten

kiitos valiokunnalle tästä tekemästänne työstä meillä on todella paljon tämän asian kanssa vielä tehtävissä mutta tämä on selvästi askel eteenpäin haluan ainakin viedä asioita oikeaan suuntaan

mietinnössään maa ja metsätalousvaliokunta tuo selkeästi esille kantansa muun muassa tukien takaisinperintään voimassa olevan toimeenpanolain kolmannenkymmenennenensimmäisen pykälän toisen momentin mukaan väärin perustein maksetun tuen takaisinperinnästä voidaan luopua jos takaisin perittävä määrä on alle sata euroa ilman korkoja tuensaajaa ja myönnettyä yksittäistä tukea kohden

niin että sanat takaisinperinnästä voidaan luopua korvattaisiin sanoilla takaisinperinnästä luovuttaisiin pääsääntöisesti aina niissä tapauksissa joissa alkuperäinen takaisin perittävä määrä on alle sata euroa ilman korkoja tuensaajaa ja myönnettyä tukea kohden viljelijöiltä tulee jatkuvasti palautetta että heiltä peritään takaisin kymmenen kahdenkymmenen euron maksuja jokainen ymmärtää että tällainen laskun käsitteleminen ja lähettäminen viljelijälle maksaa yhteiskunnalle enemmän kuin laskun summa on joten ei liene järkevää lähetellä tuollaisia laskuja viljelijöille ja maatalousyrittäjille

arvoisa puhemies edustaja hongiston innoittamana tässä nyt toivon että tällaista samanlaista normien purkua ja ja takaisinperinnän kohtuullistamista tapahtuisi muun muassa toimeentulotuen osalta jossa on hyvinkin pienistä euroista aina kyse näitten tukien myöntämisessä tai silloin jos on väärin perustein myönnetty tai näin elikkä tällaiset sadan euron kohtuullistamiset olisivat myös siellä suunnalla erittäin oikeudenmukaisia

arvoisa herra puhemies olen tyytyväinen siitä että sosiaali ja terveysvaliokunta otti erittäin hyvin huomioon maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnon oikeastaan kaksi syytä oli milloin siitä poikettiin joko niin budjetista ei sitten rahaa löytynyt tai sitten siellä oli tämä eun vaatimus takana näin ollen esimerkiksi meidän esityksemme siitä että itse järjestetyssä järjestetyssä lomituksessa lomittajana voisi toimia perheenjäsen silloin kun hän on ennakkoperintärekisterissä valitettavasti ei nyt sitten mennyt mennyt läpi eikä myöskään maksullisen tuetun lomituksen nosto mutta kaiken kaikkiaan siitä mitä muutoksia tässä syksyn aikana tälle lomituslaille tapahtui meidän on kaikista eniten syytä olla kiitollisia nimittäin oli huolena jo välillä että koko se kahdenkymmenen miljoonan leikkaus kohdistuisi siten uutena että että viljelijämäärän vähenemistä ei otettaisi huomioon vaikka se on todellinen säästö mutta on todella tärkeää että nämä pahimmat säästövaateet nyt sitten peruuntuivat ja vaikka niitä kiristyksiä valitettavasti

maatalouslomitukseen tulee niin tämän lainsäädännön kanssa nyt sitten voidaan elää esimerkiksi kasvinviljelytiloilla ja ja pienillä kotieläintiloilla tämä oli kyllä dramaattinen valitettava muutos

arvoisa herra puhemies hyviä puheenvuoroja ja täytyy yhtyä niihin kiitoksiin että valiokunta mietinnössään on on ottanut maa ja metsätalousvaliokunnan huolet ja kirjannut ne tänne oman lausumaehdotuksensa sisälle yhtenä asiana nimenomaan on se mitä tässä jatkossa seuraa kun

on sitten eun kannalta tullut kriittiseen tarkasteluun ja nyt on tarvinnut tehdä niitä toimia joilla sitten uudistetaan tätä meidän omaa lainsäädäntöä niin että se on eu lainsäädännön kanssa sopusoinnussa on tärkeätä että

mietintöä tehnyt valiokunta on ottanut huomioon maa ja metsätalousvaliokunnan lausuman jossa on nämä työturvallisuuteen liittyvät seikat nostettu lausumaehdotukseen hyvin esille ja tänne sisään kirjoitettuun tekstiin on saatu kuitenkin se tosiasia että tämän osa aikaisuuden osalta tullaan pohtimaan sitä saadaanko tälle alalle yleensä vielä toimijoita ja täytyy nyt muistuttaa vielä tässäkin vaikka se jääkin vain ehkä sitten puheen tasolle tämä muuttaa kokonaisuudessaan tätä

erityisen tärkeänä että kun tätä kokonaisuudistusta sitten tehdään ja sitä tarkastellaan niin siinä kohdin huomioidaan tämän työntekijäkunnan asema tässä muutoksessa mihinkä se johtaa ja se että toimintaedellytykset kuitenkin tällä sektorilla edelleen

arvoisa puhemies vaikka kello on kaksi yöllä niin tähänkin aikaan tämä lakiesitys on viljelijöitten kannalta äärettömän tärkeä tässäkin on syytä iloita siitä että tämä lomituspalvelulaki kaiken kaikkiaan parantui parantui tämän prosessin aikana merkittävästi siitä mitä mitä tämä esitysluonnos aikoinaan oli ja täytyy tietysti antaa kiitosta tälle tälle eduskuntakäsittelylle mutta myös erittäin suuri kiitos ministeri rehulalle että hänellä oli valmius valmius viedä tätä tätä lakiesitystä koko ajan myönteisempään ja myönteisempään suuntaan ja kuulla kentän näkemyksiä muutama kommentti tämän mietinnön pohjalta ensinnäkin on erittäin myönteistä että vuosiloman aikainen lomitus säilyy maksuttomana ja sitä saa jatkossakin kaksikymmentäkuusi päivää kalenterivuodessa

toinen huomio

lomituspalvelut kohdennetaan vain kotieläintuotantoa harjoittaville maatalousyrittäjille kasvinviljelijöillä ei jatkossa enää ole oikeutta lomituspalveluihin eikä sijaisapuun tämä on huononnus tämä on ongelma etenkin työvaltaisille erikoiskasviviljelytiloille sijaisapu olisi tarpeen esimerkiksi perhevapaisiin ja työkyvyttömyystilanteisiin heikennys on myös se että lomituspalvelun saannin edellytyksenä olevaa kotieläinyksikköjen vähimmäismäärää ehdotetaan nostettavaksi nykyisestä neljästä kotieläinyksiköstä kuuteen kotieläinyksikköön tämä kohtelee tiettyjä tuotantosuuntia väärin tämä on selkeä huononnus erityisesti sijaisaputarpeen hetkellä siksi tämä valiokunnan kanta tässä mietinnössä valiokunta pitää tarpeellisena että rajausten vaikutuksia maatalousyrittäjien hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen seurataan ja mahdollisiin epäkohtiin palataan kokonaisuudistuksen yhteydessä pitää ottaa vakavasti vakavasti ja ja todella myös reagoida jos tässä selkeästi nähdään että että seuraukset ovat huonot oli myönteistä että rakennekehitys huomioidaan ja ja tosiasiallisesti vain noin neljän miljoonan euron vaikutukset sitten sitten haetaan lakimuutosten kautta sitten tämä lomituspalvelujen hakeminen jatkossa järjestämää lomitusta on haettava kirjallisesti no tätä on ehkä syytä syytä melassa tai asetuksella miettiä vuosilomahakemuksessa on myös ilmoitettava aiotut vuosiloman ajankohdat ymmärrän tämän esityksen hallinnon näkökulmasta se on kohtuuton viljelijöitten näkökulmasta ja onkin tavattoman hieno asia että että valiokunta katsoo että käytännön tilanteissa voi olla kohtuutonta jos loma aikoja ei voisi myöhemmin muuttaa eli valiokunta katsoo että on perusteltua säilyttää laissa säännös joka mahdollistaa hakemuksen täydentämisen tai muuttamisen vielä hakuajan päätyttyä erinomainen asia toki tätäkin on ehkä syytä syytä täsmentää joko asetuksella tai melan ohjeella esimerkiksi sitä milloin viimeistään muutos on tehtävä ja niin edelleen lomittajien saatavuus ala tarvitsee koko ajan ammattitaitoisia lomittajia on hieno asia että valiokunta painottaa sitä että tilojen koneellistuminen ja automatisointi edellyttäisivät nykyistä enemmän myös panostamista lomittajien ammattitaidon ja osaamisen vahvistamiseen työnohjauksella ja täydennyskoulutuksella tähän on syytä syytä panostaa sitten ehkä viides asia tämä maksullinen lomittaja apu b pykälän mukaan maksullista lomitusta voidaan antaa enintään satakaksikymmentä tuntia kun sijaisapuperusteita poistuu valtiontuen suuntaviivojen vuoksi niin olisi ollut ehdottoman tärkeää että valiokunta todella olisi lähtenyt liikkeelle siitä että maksullista lomittaja apua pystyttäisiin vuosittain antamaan se kaksisataa tuntia jonka ymmärtääkseni maa ja metsätalousvaliokunta oli esittänyt sitten puhemies ihan nopeasti viimeinen kenttähuomio havahduin kahdeksanteen c pykälään kentän palautteen myötä eli nämä valvontakäynnit mitä valvontakäynti kaiken kaikkiaan tarkoittaa ehkä melan on siihen syytä kiinnittää ohjeessaan huomiota

on erittäin tärkeä ja hyvä että säästöpaineista ja valtiontukisuuntaviivojen muutoksesta ja muutosten jälkeen joita ministeriö esitti ja sosiaali ja terveysvaliokunta teki kuitenkin mahdollistetaan edelleen toimiva lomitusjärjestelmä lomaoikeutetut elikkä kotieläintilat ovat kaksikymmentäneljä kautta seitsemän kiinni siinä omassa toiminnassaan ja on täysin oikein ja täysin kohtuullista että heille tarjotaan edes nämä työstä vapautumisen ja irrottautumisen mahdollisuudet joita nyt tarjotaan se on erittäin tärkeää jaksamisen näkökulmasta ja samalla se on merkittävä työllistymisen ja työllistämisen mahdollisuus jota lomittajat tuovat tullessaan

tuo vaatimus kahdenkymmenen miljoonan säästöstä toteutuu varmasti ja ennustan että se rakennemuutos joka tällä hetkellä kotieläintuotannossa ja tiloilla suomessa on menossa tuo tullessaan vielä huomattavasti tätäkin suuremmat säästöt se selviää tietysti ensi vuoden aikana mutta kaikki merkit tähän vahvasti viittaavat siksi on tärkeää myös huolehtia siitä että kun lähdetään uudelleen arvioimaan ja uudistamaan lomituslakia

yksityiskohtiin on merkityksellistä että lomahakemuksia pystytään täydentämään joustavalla tavalla sen täytyy olla mahdollista niin paljon ennakoimattomia asioita myöskin tällä toimialalla tapahtuu että se ei saa olla liian jäykkää samoin myös tässä on syytä huomioida se että hallinnollinen taakka ei saa lisääntyä se ei saa lisääntyä

itse järjestetyn lomituksen ennakkoilmoitukset voidaan kysyä mihin niitä tarvitaan ja kuka niitä tarvitsee tämäntyyppisiä asioita on siellä siellä hyvä edelleenkin käydä lävitse ettei näin tapahdu sitten puhemies viimeinen havainto liittyy siihen mikä on jo keskustelussa esille tullutkin elikkä siihen että osaan tuotantosuuntia tuotantotauot ja ne ovat esimerkiksi broilerituotannossa ei voi olla niin että tuotantotauko aiheuttaa sen että lomaoikeudet jotenkin siitä heikkenevät ja vähenevät kun niitä eläinyksiköitä kuitenkin on riittävästi näillä tiloilla olemassa siksi eri tuotantosuuntien erilaiset toimintamallit pitää ottaa huomioon myöskin tuotantotaukojen osalta ettei tule sellaisia menetyksiä mitä lomalaki ei tarkoita

arvoisa puhemies tulen kaupungista joka hoitaa lomituspalvelut koko lähiseudulle ja olemme kaupunkina lausuneet tästä asiasta ja meidän näkökulmamme oli se että on tärkeätä jatkossakin säilyttää tämä paikallistuntemus nostan myöskin esille sen ajatuksen että että jatkokehittelyssä miettisimme sitä voisiko lomituspalvelu olla osa itsehallintoalueen palveluja sillä tälläkin hetkellä valtio rahoittaa lomituksen ja ja se on ylikunnallista palvelua esimerkiksi meillä mikkelin kaupungin ympärillä olevat kaupungit ovat mukana tässä elikkä mikkeli pieksämäki hirvensalmi kangasniemi mäntyharju puumala eli mikkeli hoitaa kaikille näille ja se on noin sata työntekijää ja noin tuhatneljäsataa tilaa ja tämä jos mikä on semmoinen mikä aivan hyvin voitaisiin hoitaa sitten itsehallintoalueelta

tämän yön aikana keskustelleet hyvin paljon työntekijöitten jaksamisesta lähinnä kun keskusteltiin

uudistuksesta siinä tuli arvostelua hyvinkin paljon siitä miksi aletaan leikkaamaan miksi heikennetään työntekijöitten jaksamisasiaa jos me olisimme nyt oppositiossa voitte vain kuvitella kuinka paljon me tätä asiaa arvostelisimme ja ja toisimme esille sen miten tämmöisiä leikkauksia voidaan tehdä miten voidaan heikentää työntekijöitten viljelijöitten asemaa näin paljon tämä kertoo hyvin sen kuinka me olemme joutuneet kovaan tilanteeseen hallituspuolueena me kannamme vastuun hyvin laajasti koko yhteiskunnan asioista me olemme olemme omiltamme leikkaamassa aika paljon

muuten lähtötilannehan näytti todella pahalta viljelijäkentältä tuli

lausuntoja asiasta onneksi tämä nyt saatiin kuitenkin suurin piirtein kohtuulliseksi niin että tämän kanssa pärjätään erityistä heikkoutta tähän kyllä jäi semmoinen asia mikä meidän on vain nieltävä on se sijaisapuasioissa jouduttiin jättämään tästä pois todella hankala ja vaikea asia itse toivon että poromiesten sijaisapuasia pysyisi nykytilassa eikä siihen lakiin jouduttaisi koskemaan jatkossa tässä valiokunnan mietinnössä tuli hyvin esille kuinka vaikeaa on saada lomittajia varsinkin kun työajat eivät ole kokoaikaisia ja niille jotka eivät tätä asiaa tarkemmin tunne tiedoksi se että moni lomittaja menee aamulla aikaisin työhön tekee kaksi viiva kolme tuntia menee illalla uudestaan töihin on kaksi viiva kolme tuntia ja on tehnyt todellakin vain osa aikaisen työpäivän mutta menemme tällä tässäkin

arvoisa herra puhemies pakko taas todeta että ilmeisesti tämänkin yksimielisen mietinnön ja yksimielisen lausunnon syylliset löytyvät sieltä että oppositio on on ollut aktiivisesti tässä mukana kuulosti aivan sille että omilta otetaan en millä nämä omat oikein rekisteröidään mutta täytyy sanoa että jos nyt kerran sitten täytyy arvostella kun tuossa niitä

kehuin että siellä on hyvin tätä jatkovalmistelua koetettu huomioida niin kummeksun kovasti kuitenkin ministerin linjaa ja ehkäpä vielä valiokunnan mietinnössä sitä että kasvinviljelijöitten si jaisapu on jätetty tästä pois se on käsittämätöntä koska sillä alalla aktiivisesti toimivat ja erityisesti puutarhaviljelijät ovat sen jatkuvan tavallaan sijaisavunkin tarpeessa juuri niissä tilanteissa joita edustaja korhonen omassa puheenvuorossaan toi esille samalla tavalla ilman vaalipuheita on sanottava näin satakuntalaisena missä alueella on paljon broilertuottajia että on kyllä käsittämätöntä että tämä ei mennyt ymmärrykseen että se tuotantotauko ei voi olla este sille etteikö sille jaksolle voitaisi tätä lomaa laittaa siinä mielessä tässä on paljon korjattavaa ja vielä kehitettävää toivotaan että kokonaisuudistuksessa toteutetaan se että seurataan tämän toimivuutta viljelijöitten jaksamista sitä että alalla on lomittajia jatkossa ja kokonaisuudistuksen yhteydessä näitä virheitä voidaan korjata

arvoisa puhemies koska kello on niin paljon puhun vain hyvin lyhyesti koska olen puhunut tästä aiheesta jo asian käsittelyn ja budjettikeskustelun aikaisemmassa vaiheessa haluan todeta kuitenkin sen että tämä todella on esitys jota on kritisoitu niin hallituspuolueitten kuin opposition edustajienkin taholta ja yhteydenottoja kentältä on tullut ovat sitten omia tai vieraita on myös tullut sellaisia yhteydenottoja että tee nyt sinä edes jotain kun omat eivät puolusta mutta valiokunnassa päädyttiin sellaiseen lausuntoesitykseen jossa tehtiin kaikki voitava ja mietintövaliokunta on tehnyt kuitenkin sellaisen esityksen joka on huomattavasti parempi kuin alkuperäinen luonnos joka meille valiokuntiin lausunnoille ja sitten mietintövaliokuntaan tuotiin siihen nähden katsoin että että tässä on oltava mieluummin yksimielisesti mukana että saadaan edes kohtuullinen kompromissi aikaiseksi

arvoisa puhemies edustaja taavitsainen täällä kyseli minusta aivan aivan oikein voisiko tämä maatalousyrittäjien lomituspalvelutoiminta olla jatkossa näitten itsehallintoalueitten maakuntien toimintaa edustaja myllykoski minun täytyy sanoa että oma näkemykseni kyllä on se että kyllä voi ja kyllä kyllä voisi olla se on tietyllä tavalla sosiaali ja terveydenhuoltosektorin toimialan toimintaa vaikka se on samalla myös elinkeinopolitiikkaa niin tämä on mitä suurimmassa määrin myös viljelijöitten ja maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa kaiken kaikkiaan

arvoisa herra puhemies tämän mietinnön esitelleenä valiokunnan varapuheenjohtajana haluan vielä lopuksi kommentoida muutamia esille tulleita asioita maa ja metsätalousvaliokunta tosiaan tuossa lausunnossaan toivoi että me pystyisimme sosiaali ja terveysvaliokunnassa edellyttämään että tuetun maksullisen lomituksen tuntimäärä pystyttäisiin nostamaan sadastakahdestakymmenestä tunnista kahteensataan tuntiin kuitenkin kyseessä on säästölaki ja kun pystyttiin löytämään hyvin luovia ratkaisuja jotta mietinnöstä ja tästä toivottavasti tulevasta laista tulee näinkin inhimillinen niin edelleenkin haluan kiittää ministeri rehulaa että hän antoi mahdollisuuden ja hän omalta osaltaan teki kaiken voitavan että tämä pystyy näinkin paljon kuitenkin kiitosta yli puoluerajojen ja tuolla kentällä saamaan se täytyy sanoa että siinä edellisessä lausuntokierroksella olleessa hallituksen esityksessä muun muassa eun linjaukset asepalveluksesta on poistettu omaisen kuolema ja hautajaiskysymykset on tästä hallituksen esityksestä poistettu mutta se täytyy myöskin todeta että tämän hallituksen esityksen valiokunnan mietintökuulemisen aikana on tullut selväksi se että suomi ei ole kyllä eun suuntaan menneinä vuosina täysin tehnyt kaikkea voitavaa komission suuntaan jotta näitä älyttömyyksiä liittyen maatalouslomituskuvioihin olisi voitu hoitaa muun muassa tämä vaatimus kirjallisesta hakemuksesta liittyen sijaisapuun perustuu eun suuntaviivoihin ja tähän vaatimukseen suomi ei ole hakenut komissiosta joustoa minä toivon että tässä me petraamme tulevina vuosina

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies tässä lakiehdotuksessa ja mietinnössä esitetään lämmitys voimalaitos ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotettavaksi tämäkin on lainsäädäntö joka kirpaisee ihmisiä kansalaisia mutta se on hallitusohjelman linjauksen mukainen halusimme ohjata energiankäyttöä uusiutuvan energian suuntaan ja tällä lailla on selkeä ohjausvaikutus siinä hiilidioksiditonnin arvo nostettaisiin nykyisestä neljästäkymmenestäneljästä eurosta euroon mikä merkitsisi keskimäärin neljäntoista prosentin suuruista korotusta kokonaisverotasoihin sen sijaan tässä esityksessä ei chp tuotannon hiilidioksidiveron puolitusta puolitusta ole tehty ja näin biokaasu ja biomassojen verottomuus säilyy tietenkin myöskin ennallaan mutta mutta se hiilidioksidiverokysymys meillä pitäisi tämän hallituskauden edetessä nyt sitten viedä viedä maaliin sillä kun sitä kompensaatiota kivihiilelle on ei meinaa oikein ajatuskaan kulkea tässä yötä se se kannustaa käyttämään fossiilisia polttoaineita mielestäni myöskin tämä asia pitäisi hallitusohjelman linjauksen mukaisesti viedä maaliin

aivan lyhyesti hallituksen esityksessä hiilidioksiditonnin hinta nousee neljästäkymmenestäneljästä eurosta viiteenkymmeneenneljään vuoden kaksituhattakuusitoista alussa ensisijainen syy on fiskaalinen muutos lisäisi vuosittaisia verotuottoja kahdeksallakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla teollisuuden energiaverotukien kasvaessa nettovaikutus on noin seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa vuodessa verotuottojen ja ympäristövaikutuksen haittapuolena on asumisen kustannusten kasvu öljylämmitteisen omakotitalon polttoainekustannukset nousisivat keskimäärin seitsemänkymmentäviisi euroa vuodessa ja kaukolämmitetyn omakotitalon vuodessa öljylämmitteisessä omakotitalossa yksin elävän elävän eläkeläisen asumismenot nousevat jo yli viiteenkymmeneen prosenttiin käytettävistä olevista tuloista on syytä kantaa huolta esityksen vaikutuksista asumiskustannuksiin ja erityisesti pienituloisten eläkkeensaajien tilanteeseen hallitus on tekemässä monta kielteistä päätöstä jotka osuvat nimenomaan eläkkeensaajiin ja tätä suuntaa ei voi pitää oikeana on perusteltua että hallitus selvittää esityksensä tulonjakovaikutukset ja ottaa ne päätöksenteossa huomioon teen vastalauseen yhden mukaisen lausumaehdotuksen se kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus antaa selvityksen esityksen tulonjakovaikutuksista ja erityisesti sen vaikutuksista pienituloisten eläkkeensaajien asumiskustannuksiin ja ryhtyy tarvittaviin toimiin epäkohtien ilmetessä

kannatan tuota edustaja gustafssonin tekemää lausumaesitystä on luonnollisesti tärkeätä että me pääsemme fossiilisista polttoaineista eroon mutta kyllä se pitää tehdä niin että kaikkein pienituloisimmat henkilöt eivät siitä erityisesti tällaisessa tilanteessa josta tässä on kysymys ja sen vuoksi on tärkeätä että nämä vaikutukset selvitetään

arvoisa puhemies lakiehdotuksessa esitetään tosiaankin hiilidioksidiveron korotusta ensi vuodelle ja sitten vuodelle kaivosten energiaverotukseen helpotuksia hiilidioksiditonnin hinta nousee kymmenen euroa tonnilta viiteenkymmeneenneljään euroon neljästäkymmenestäneljästä eurosta suora fiskaalinen vaikutus on tosiaan se seitsemänkymmentäviisi miljoonaa mutta kun sieltä otetaan ne kaivosten energiaverohelpotukset pois kaksikymmentäseitsemän miljoonaa niin vuodesta kaksituhattakahdeksantoista lähtien saa valtio neljäkymmentäkahdeksan miljoonaa enemmän verotuloja tämän lakimuutoksen myötä ennen kaikkea tämä koskee kivihiilen polttoa se koskee myös öljyn polttoa kyllähän se tukee näin ollen biomassan ja vähäpäästöisten lämmityspolttoaineiden käyttöä suhteellisesti se parantaa myös maakaasun ja turpeen kilpailuasetelmaa itse asiassa kivihiileen nähden on toki totta että öljylämmitteisille omakotitaloille tulee tästä vuosittain noin seitsemänkymmenenviiden euron lasku kivihiilellä tai maakaasulla tehty kaukolämpöverkon kautta tuleva kotitalon lämmitys kustantaa noin kaksikymmentä euroa lisää mutta sitten taas laajasti selvässä enemmistössä meidän kaukolämpöverkoistamme ei kyllä käytetä kivihiiltä polttoaineena siellähän tähän ei tule minkäänlaista lisäystä ennen kaikkea tämä tietenkin koskettaa niitä isoja kaupunkeja jotka ovat kivihiilellä lämmittäneet ja on toivon mukaan sinnekin nyt sitten kannustin siirtyä biopohjaisiin kotimaisiin energiamuotoihin lämmityspolttoaineina ja näin ollen luopua kivihiilen käytöstä

arvoisa puhemies tässä edustaja gustafsson kiinnitti kiinnitti huomiota näiden asumiskustannusten nousuun sen enempää toistamaan mutta täällä tosiaan on todettu että öljylämmitteisten omakotitalojen lämmityskustannukset nousevat noin seitsemänkymmentäviisi euroa vuodessa ja kaukolämmitteisten noin kaksikymmentä euroa vuodessa jos jos kaukolämpö on tuotettu kivihiilellä tai maakaasulla no nämä nyt eivät sitten kuukausitasolla toki toki kovin montaa euroa tee tietenkin pienituloisilla jokainen jokainen euro on tarpeen en sitä yhtään kiistä mutta kyllä valiokunnassa käytiin myös näitä näitä vaikutuksia melko tarkkaan läpi asiantuntijalausuntojen perusteella joten

on kyllä kiinnitetty huomiota myös tässä mietinnön mietinnön tekstissä alaindeksissä mainitaan että että esitys on toki toki pohjimmiltaan aavistuksen regressiivinen mutta muutos on hyvin lähellä nollaa ja määrälliset muutokset kohdistuvat selvimmin ylimpiin tuloluokkiin joihin kuuluvat asuvat yleensä keskimääräistä tilavammissa asunnoissa joten mielestäni tässä vastalauseessa mainittua tulonjakovaikutusten selvitystä ei ei tarvitse sen enempää tehdä eikä tätä tulonjakovaikutusta

herra puhemies vaikka tämä energiaveron korotus hiilidioksidiveron korotus kohdistuukin asumiseen osittain ja ja myöskin elinkeinonharjoittajiin monella tavalla ja lisää siellä puolella kustannuksia kyllä tämän ohjausvaikutus on kuitenkin merkittävä ohjataan suomalaista energian tuotantoa ja käyttöä yhä enemmän kotimaisiin uusiutuviin energiamuotoihin ja energiansäästöön energiatehokkuuteen ja se jos mikä on kaikkien mahdollisten tavoitteiden mukaista sen vaikutukset niin ilmastoon ympäristöön kuin myöskin meidän kauppa ja vaihtotaseeseen työllisyyteen ovat merkittäviä siksi erilaisia keinoja täytyy käyttää ja tällaiset ohjauskeinot ovat ovat siinä yksi

pystymme nopealla tahdilla ensinnäkin luopumaan kivihiilestä kokonaan ja vähentämään merkittävässä määrin meidän tuonti energiatarvettamme meidän energiariippuvuuttamme se on kaikkien meidän suomalaisten etu ja se vahvistaa myöskin ilman muuta pitkällä aikavälillä valtiontaloutta ja tuo niitä lukuisia hyötyjä mitä siitä on on saatavilla elikkä meidän pitää nyt vastaanottaa vain joitakin kustannusten nousuja sillä varjolla että me tulevaisuudessa saamme energiaa enemmän omasta maasta ja omilla tuotantomenetelmillämme ja sitä kautta parannamme silloin hyvinvointiamme työllisyyttämme ja talouttamme

arvoisa herra puhemies yksinkertaistettuna voi sanoa että että nyt pellettikattilan hankinnan takaisinmaksuaika lyhenee myös tulee kannustimia sille että että eri koneissa ruvetaan entistä enemmän käyttämään polttoaineita jotka ovat toivottavasti myös kotimaisia mutta ennen kaikkea uusiutuvia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

arvoisa puhemies hallitus on ohittanut sovitun parlamentaarisen valmistelun päättäessään yleisradioveron indeksijäädytyksestä ja siirtämisestä valtiontalouden kehyksiin hallitusohjelman yhteydessä vaikka kuudestoista päivä joulukuuta kaksituhattayksitoista eduskuntapuolueiden yhteisessä julkilausumassa todettiin että

hallituksen menettelytapa rikkoo parlamentaarisen käsittelyn periaatteita sekä uhkaa yleisradion riippumattomuutta no sitten tähän substanssiin tuloraja josta lähtien henkilön yleisradioveroa olisi maksettava nousisi palkansaajilla nykyisestä noin kahdeksastatuhannestasadastakahdestakymmenestä eurosta kymmeneentuhanteenyhdeksäänsataanneljääntoista euroon

hallituksen esitys on hyvä hyvä että pienituloisia vapautetaan kannatamme lain hyväksymistä mutta esitämme lausumaa jossa korostetaan että ylen asiat tulee valmistella parlamentaarisesti ja yle veroa voidaan jatkossakin kehittää vielä enemmän yle veron sosiaalista oikeudenmukaisuutta korostaen tämä meidän

vastalauseen mukaisesti kuuluisi näin eduskunta velvoittaa hallitusta palauttamaan yleisradion rahoituksen valmistelun parlamentaariseen valmisteluun ja päätöksentekoon eduskunta edellyttää tässä yhteydessä hallitusta valmistelemaan pikaisesti parlamentaarista tukea nauttivan esityksen jolla yle veron sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisätään ja yleisradion häiriöttömän toiminnan jatkuvuus varmistetaan

arvoisa puhemies koska kello lähestyy jo kolmea yöllä en aio pitää pitkää puheenvuoroa tästä aiheesta tätä on täällä salissa useaan otteeseen käsitelty ja itsekin olen tästä useita puheenvuoroja pitänyt edustaja gustafsson hyvin esitteli tässä vastalauseen sisällön ja tyydynkin vain tässä vaiheessa yötä toteamaan että kannatan tätä edustaja gustafssonin tekemää lausumavastalausetta

arvoisa herra puhemies hallituksen esityksellä noin kolmesataatuhatta pienituloisinta suomalaista on vapautumassa yleisradioverosta vuoden kaksituhattakuusitoista alusta lähtien samalla muutetaan yleisradioverosta annettua lakia siten että pienin maksuun pantava määrä korotetaan viidestäkymmenestäyhdestä eurosta seitsemäänkymmeneen euroon ja myös tuloalarajat nousevat hallituksen esityksellä yle vero poistuu kokonaan noin sadaltakahdeltakymmeneltätuhannelta eläkeläiseltä ja veron ulkopuolelle jäävät kaikki pelkkää takuueläkettä tai kansaneläkettä saavat tämä hallituksen esitys on siis todella hyvä ja oikeudenmukainen uudistus joka tukee kaikkein pienituloisimpia suomalaisia arvoisa puhemies sitten edustaja gustafsson esitteli sdpn edustajien vastalausetta niin totean siihen että yleisradion tulevien vuosien rahoitus on jo parhaillaan pohdittavana ministeri bernerin asettamassa parlamentaarisessa työryhmässä elikkä se on jo siellä myöskin tuleville vuosille pohdittavana

arvoisa herra puhemies täytyy todeta tässä vähän päällekkäin edustaja torniaisen luettelemia asioita mutta tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus kyllä tässäkin esityksessä toteutuu toki sitä voidaan aina parantaa niin kuin tuossa edustaja gustafssonin puheenvuorossa kuultiin sitä voidaan aina lisätä pienituloisia tässä tullaan vastaan ja on on toki myönnettävä että tätä esitystä ei valmisteltu parlamentaariselta pohjalta mutta uusi työryhmä on asetettu ja itsekin toivon sitä että tulevaisuudessa nämä päätökset tehtäisiin ylen osalta parlamentaarisen toiminnan pohjalta

arvoisa puhemies kuten puheenvuorossani totesin tämä hallituksen esitys on hyvä oikein hyvä ja on miellyttävää keskustella nimenomaan keskustan kansanedustajien kanssa yleisradiosta koska ajattelen näin että kansallinen yleisradio on niin keskustapuolueelle sosialidemokraateille kuin vasemmistolle ja uskoakseni vihreillekin hyvin tärkeä kansallinen kulttuuriväline aina joskus haluan rinnastaa näin että meillä on suomalainen hyvä peruskoulu kirjastolaitos ja kansallinen yleisradio joista on pidettävä hyvää huolta

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puheenjohtaja sipilän hallitus ehdottaa yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettavaksi väliaikaisesti siten että vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista yliopistoille ja ammattikorkeakouluille osoitettavaa talousarviomäärärahaa ei korotettaisi yliopistoindeksin ja ammattikorkeakouluindeksin mukaista vuotuista kustannustason nousua vastaavasti

yliopistojen rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset vaikuttavat merkittävästi yliopistojen perustehtäviin opetukseen ja tutkimukseen useiden yliopistojen perustoiminnat ovat vaarantumassa ja niin kuin tiedämme yliopistot ovat aloittaneet osa on lopettanutkin yt neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi samaan aikaan yliopistoilta vaaditaan muun muassa ympärivuotista opetusta ilman lisärahoitusta on myöskin syytä todeta että muun muassa perustuslakivaliokunnan mielestä esityksen vaikutusarvioiden puutteiden vuoksi on välttämätöntä että opetus ja kulttuuriministeriö seuraa huolellisesti yliopistojen perusrahoituksen leikkausten tosiasiallisia vaikutuksia yliopistojen toimintaan ja mahdollisuuteen suoriutua tehtävistään

ehdotamme että lakiehdotukset hylätään

arvoisa puhemies kello on paljon mutta tämä on erittäin tärkeä asia joka kyllä vielä edellyttää puheenvuoron tämä hallituksen lakiesitys indeksien jäädyttämisestä yhdistettynä niihin rahoitusleikkauksiin jotka sisältyvät hallituksen esitykseen ensi vuoden talousarvioksi muodostaa sen kokonaisuuden joka erittäin merkittävästi tulee heikentämään meidän suomalaista korkeakoulujärjestelmäämme ja myöskin pitkällä tähtäimellä laskemaan osaamistasoa tässä maassa on kansantaloudellisesti useammassa lausunnossa todettu olevan vahingollista se heikentää suomalaista perustutkimusta heikentää tieteen tekemisen edellytyksiä heikentää myöskin pitkällä tähtäimellä uuden talouskasvun luomisen edellytyksiä sen lisäksi se on myöskin sivistyksellisesti vahingollista koska kuten mainittua se johtaa suomalaisten osaamisen vähentymiseen sekä mittaviin henkilöstövähennyksiin korkeakouluissa koulutus sivistys ja osaaminen ovat olleet niin tasa arvon kuin taloudellisen kilpailukyvyn näkökulmasta aivan keskeinen asia suomessa ja ja tätä perustaa ollaan nyt romuttamassa erittäin merkittävällä tavalla tämä perustuslakivaliokunnan poikkeuksellisen tiukka kannanotto on hyvä hyvä esimerkki ja osoitus siitä että tässä ollaan tosiaankin tekemässä niin isoja säästöjä että ne jopa uhkaavat näitä korkeakoulujen perustoimintoja ja korkeakoulujen mahdollisuuksia suoriutua ihan perustoiminnoistaan

arvoisa puhemies tämä aihe todellakin on tähän alkuun totean sen että on kyllä niin että hallituksen esityksistä on löydettävissä tiettyä systematiikkaa ja se systematiikka näyttää kohdistuvan ainakin monin osin sivistykseen ja sivistyksen heikentämiseen hallitus on tekemässä monenlaisia leikkauksia sivistyksen puolelle tänäänkin varhaiskasvatuksen merkittävistä leikkauksista eli aivan todella sieltä varhaiskasvatuksesta peruskouluun toisen asteen koulutukseen ja edelleen korkeakouluun hallitus on heikentämässä niin nuorten lasten oikeuksia kuin sitten merkittävästi myös koulutuksen rahoituspohjaa ja siitä ovat osoituksena myös korkeakoulujen indeksijäädytykset koko vaalikaudeksi koko täksi hallitus ja eduskuntakaudeksi joka on todella merkittävä iso leikkaus eikä sitä missään nimessä pidä väheksyä

minkä varaan suomea on tähänkin asti rakennettu nyt nämä hallituksen esitykset kyllä lyövät tällaista pitkän aikavälin kehitystä kovasti korville tämä on todella ikävää että me joudumme keskustelemaan näin vaikeista vakavista asioista keskellä yötä mutta on tärkeää että näitä asioita kuitenkin käsitellään sen takia myös minä kannatan tätä edustaja gustafssonin tekemää hylkäysehdotusta

arvoisa puhemies hallituksen leikkaukset yliopistoilta ovat kohtuuttomia perusrahoitusta leikataan viisikymmentä miljoonaa euroa per vuosi koko hallituskauden ajan ja se ja nyt käsittelyssä olevat yliopistoindeksin jäädytykset yhdessä muodostavat kestämättömät leikkaukset jotka lamaannuttavat yliopistojen perustoimintaa opetusta tutkimusta koulutusta sivistyksen tason ylläpitoa yliopisto tarjoaa myös tulevaisuuden siemenperunoita tutkimuksen korkealla tasolla jota kyllä näiden leikkauksien yhteydessä erittäin vaikea ylläpitää monissa yliopistoissa on yt neuvottelut meneillään aalto yliopistossa helsingin yliopistossa ja täytyy muistaa sekin että kun aalto yliopisto perustettiin sille luvattiin huomattavasti suuremmat määrärahat kuin mitä se tähän mennessä on saanut tutkijat kaipaavat vapautta luovuutta kasvattaa se ettei tarvitse jatkuvasti olla huolissaan rahoituksen jatkuvuudesta tutkijalla pitää myös olla mahdollisuus epäonnistua haluan täsmentää tätä koska myös epäonnistumisesta

ei kuitenkaan itsessään sitä tehdessä voida vielä tietää mihinkä tulevaisuuden menestystarinoihin tutkimus tulee johtamaan ministeri sanni grahn laasosen paimenkirje ylipistoille kyllä halveeraa sitä tärkeää työtä mitä meidän yliopistoissamme tehdään meidän maamme parhaaksi

kuten edellä olevat edustajat ovat sanoneet yliopistosta leikkaaminen on kyllä hyvin lyhytnäköistä politiikkaa me tiedämme että aikoinaan suomen nousun resepti oli pitkälle se että panostettiin koulutukseen ja osaamiseen yhtä lailla tänä päivänä se resepti on sama millä suomi saadaan nousuun ja oikeastaan sitä tarvitaan vielä enemmän globaalin kilpailun kiristyessä

tänä vuonna jo toiset yt neuvottelut päällä ja nämä leikkaukset kyllä tietävät sitä että tämä yt neuvottelujen tahti ei tule vähenemään molemmat näistä näistä korkeakouluista ovat sellaisia jotka ovat olleet etukenossa tekemässä uudistuksia ja tehostamassa toimintaansa itä suomen yliopisto muodostui kun joensuun yliopisto ja kuopion yliopisto yhdistyivät

koulutuslaitoksia ja ja korkeakouluja jotka ovat jo tehneet tehostamistyötä hyvin pitkään miettineet miten saavat toimintansa taloudellisesti aina vain paremmaksi rangaistaan sillä että heihin kohdistuvat aivan samanlaiset säästövaateet kuin kaikkiin muihin tämä tulee jatkossa tarkoittamaan sitä että kaikki odottavat viimeiseen asti sitä keppiä tässä pitäisi olla myös porkkanaa tarjolla siihen että meidän meidän korkeakoulut uudistaisivat toimintaansa uudistamistyötä on hyvin vaikea tehdä jos talous kiristetään niin tiukalle että ei ole

arvoisa puhemies korkeakoulut ovat jo aikaisempien leikkausten vuoksi tehostaneet toimintaansa karsineet tila ja hallintokuluista sen minkä ovat pystyneet nämä leikkaukset joita nyt esitetään ovat siksi suoria leikkaustoimia korkeakoulujen lakisääteisiin perustehtäviin opetukseen ja tutkimukseen kun otetaan hallitus leikkaa yliopistojen määrärahoista suoraan jo mainitut viisikymmentä miljoonaa ammattikorkeakoulujen määrärahoista kaksikymmentäviisi miljoonaa ja poistaa apteekkikompensaation eli suomeksi sanottuna leikkaa helsingin yliopistolta ja kuopiossa sijaitsevalta itä suomen yliopistolta vielä ylimääräiset kolmekymmentä miljoonaa ovat nämä yliopisto ja ammattikorkeakouluindeksien jäädyttämiset aivan kestämätöntä kieltä indeksijäädytykset koko hallituskaudeksi tarkoittaisivat talouden kohentuessa mikä lienee hallituksen ja meidän kaikkien tavoite sitä että kun talous elpyy niin kustannustasokin nousee siinä tilanteessa yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat kyllä entistä pahemmassa kierteessä määrärahojensa jäädytysten suhteen tätä esitystä ei voi kyllä hyvänä pitää

me emme täällä suomessa pysty kilpailemaan halpatuotantomaiden kanssa massatuotannosta mutta me olemme onnistuneet teknologian tasossa ja tekemään hyviä laadukkaita tuotteita meillä on ollut korkeatasoista tutkimusta esimerkiksi viime laman aikana silloinen hallitus teki viisaasti kun panosti tutkimukseen ja koulutukseen vaikka silloinkin kaikesta muusta piti leikata kun tutkimuksesta ja ja korkeakoulusta on viime vuosien aikana jo leikattu niin valitettavasti suomen tieteen taso julkaisujen julkaisujen taso on jo laskenut ja jos vertaamme suomea huippuyliopistoihin kuten on merkittävän suuri ero on sillä kuinka suuria tutkimustiimit ovat kuinka paljon on työntekijöitä kuinka paljon voidaan hankkia reagensseja laitteistoja suorastaan nämä välineet millä tehdä tutkimusta ovat nyt jo aivan eri luokkaa meillä kuin huippuyliopistoissa maailmalla minä haluan vielä kannattaa edustaja jukka gustafssonin tekemää hylkäysesitystä ja kiitän hyvästä puheenvuorosta

arvoisa puhemies edustaja gustafssonin aikaisemmassa puheenvuorossa tulivat jälleen esille nämä kumulatiiviset laskelmat koulutuspuolen säästöistä emmehän me tämmöisiä laskelmia tee muistakaan leikkauksista niin että tämä on ehkä mittasuhteiltaan kyllä hieman vääristelyä mutta nimenomaan kyllä tämä on myös säästölaki mutta se on myös hyvä muistaa että korkeakouluilla niin ammattikorkeakouluilla kuin erityisesti yliopistoilla on tällä hetkellä hyvä taloudellinen asema suhteessa niitten toimintaan jos verrataan että niillä on ollut rahoitusta

kahdeksansataa miljoonaa hyvin lyhyessä ajassa saatiin nostettua yhteen pilkku kahdeksaan miljardiin euroon tämä kertoo paljon paljon siitä minkälainen taloudellinen asema niillä on tämänhetkinen maksuvalmius on hyvä korkeakouluilla ei tietenkään ole hyvä että leikataan mutta kaikki tiedämme miten vakava suomen tilanne tällä hetkellä on pahin sotien jälkeisenä aikana elikkä sivistysvaliokunnan lausunnossahan nimenomaan korostetaan sitä että pitää seurata niitä vaikutuksia jo viime hallituskaudella tehtyjen leikkausten osalta ja myös sitten näitten uusien osalta se mikä on tärkeätä myös ammattikorkeassa erityisesti kuten myös seuraavassa pykälässä tulee

myös merkittävästi säästetään myös helsingin yliopiston osalta on tullut puhetta siitä että kiinteistöissä todellakin säästetään että säästöjä ei tehdä vain henkilöstöltä ja nimenomaan sivistysvaliokunta haluaa että hallitus selvittää pikaisesti mahdollisuuden poistaa ammattikorkeakoulutuksen järjestäjien valtiolta saatujen kiinteistöjen luovutusrajoitukset jotta näistä turhista kiinteistöistä on mahdollisuus päästä

arvoisa puhemies edustaja jarvalle ystävällisesti se että kun kritisoitte tätä kumulatiivista laskentatapaa niin me siinä vain seuraamme keskustapuolueen viitoittamaa tietä keskustan koulutuspoliittisessa välikysymyksessä kaksituhattaneljätoista oli laskettu edellisen

nyt pääministeri sipilän johtama hallitus panee tuplat mutta se vakavin kysymyshän tässä on muissa pohjoismaissa ja esimerkiksi saksassa panostetaan voimakkaasti tällä hetkellä tutkimukseen ja koulutukseen eli suomi on nyt jäämässä hallituksen toimenpiteitten jälkeen korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa meidän

jälkeen ja kun nämä hallituksen leikkaukset korkea asteelle ovat niin suuret että kun ne summataan niin ne tarkoittavat kolmeatuhattakolmeasataa henkilöä pois tutkijaa lehtoria professoria henkilökuntaa niin totta kai se jättää armottoman jäljen ja on aivan väärä signaali tässä tilanteessa missä suomi nyt meidän yliopisto ja korkeakouluväelle tällainen signaali arvoisa
arvoisa puhemies tässä kun puhutaan kumulatiivisista vaikutuksista ja pitkäaikaisesta arvioinnista niin minusta on ihan hyvä ottaa huomioon että myöskin aikaisemmalla aikaisemmalla hallituskaudella tehtiin aika mittavia säästöjä koulutukseen nythän on kyse siitä että siitä huolimatta että kaikki olivat vielä vaalien alla sitä mieltä että tämä tie on nyt käyty loppuun niin tehdään vielä lisää kaiken lisäksi tämä indeksijäädytyslaki on siis radikaalimpi kuin ne mitä tehtiin viime kaudella koska tässä ollaan nyt jäädyttämässä korkeakoulujen indeksejä ihan loppuvaalikaudeksi eli se on erittäin merkittävä säästö

edustaja jarvakin nosti esille niin kyllähän tässä perustuslakivaliokunta ennen kaikkea on linjannut sen puolesta ja painottanut sitä juurikin sen takia että tässä ei ole enää sellaista varmuutta siitä että korkeakoulut tosiaankin pystyvät suoriutumaan näistä perustehtävistään tässä on olemassa tämmöinen aika selvä poliittinen huoli suomalaisen osaamisen ja ja tutkimuksen tilanteesta ja asemasta

henkilöstöön eli niihin ihmisiin jotka sitä opetus ja tutkimustyötä meidän korkeakoululaitoksissamme tekevät

pyytääkö edustaja jarva varsinaista puheenvuoroa vastauspuheenvuoroa en enää myönnä tässä vaiheessa

edustaja jarva listapuheenvuoro
arvoisa puhemies kun aikaisemmin tuossa oli puhetta siitä mistä näitä säästöjä on mahdollista tehdä niin todellakin sehän että pelkkiä henkilötyövuosia vähennetään ei pelkkiä henkilötyövuosia vähennetään ei ole se todellisuus että siellä on mahdollista tehdä joudutaan varmasti miettimään myös henkilöstötilannetta mutta on myös kiinteistöistä mahdollisuus mahdollisuus säästää ja tämähän on tullut myös korkeakouluilta itseltään esiin vaihtoehtona mutta niin kuin oli aikaisemmin puhetta niin nimenomaan se taloudellinen tilanne on kuitenkin ollut kohtuullisen hyvä korkeakouluissa kukaanhan ei sitä kiistä etteikö tämä ole ikävä esitys ei kukaan tätä mielellään tee ja tämä on on nimenomaan säästölaki ja tällä tavalla myös korkeakoulut osallistuvat

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesensimmäinen asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies otan taas lyhyen kaavan mukaan niin kuin toivottavasti olette huomanneet huomanneet sipilän hallitushan on päättänyt näiden indeksikorotusten jäädyttämisestä opetus ja kulttuuritoimen hallinnonaloilla vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista osana valtioneuvoston päättämiä valtiontalouden sopeuttamistoimia

toteutettaisiin vuosien kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista kehyspäätöksen mukainen pysyvä säästö vuodesta kaksituhattakuusitoista alkaen vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten että vapaan sivistystyön oppilaitoksen yksikköhintoihin määrättäviin ja kansalaisopistojen osalta säädettäviin keskimääräisiin yksikköhintoihin tehtäisiin vuoden kaksituhattakuusitoista indeksikorotusta vastaavat vähennykset

että nykyisen hallituksen tekemien säästöpäätösten johdosta ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat muuttamaan toimintatapojaan ja saneeraamaan koulutukseen tarkoitettujen kiinteistöjen verkkoa haluan kuitenkin vielä painottaa sitä että museoille teattereille ja orkestereille kohdistetut aikaisemmat säästöt ja indeksijäädytys esitetään muutettavaksi pysyviksi

taidelaitosten osalta indeksijäädytys sekä muut vähennykset tulevat näkymään taidelaitosten toiminnassa negatiivisesti eivätkä kunnat pysty kompensoimaan vajetta myös säästöjen kumuloituminen vaikeuttaa vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien toimintaa pitkällä tähtäimellä pidempään jatkuvana vapaan sivistystyön aleneva määrärahakehitys voi heijastua toimintamahdollisuuksiin sekä koulutuksen saavutettavuuteen kielteisesti vastustamme vastustamme indeksijäädytyksiä sillä ne ne nakertavat tärkeiden peruspalvelujen rahoittamista ja jättävät pysyvän aukon näiden toimintojen rahoittamiseen hallituksen esityksellä on suora kielteinen vaikutus koulutuksen laatuun ja sen ainoana tavoitteena on vähentää koulutuksen resursseja perusopetuksessa vapaassa sivistystyössä lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa joten ehdotamme että hallituksen

sisältyvät lakiehdotukset yksi ja hylätään

arvoisa puhemies tässä taisi joku edustaja aikaisemmassa keskustelussa sanoa että on tylsää kun toistaa itseään mutta niin aion minäkin nyt tehdä koska tämä hallitus leikkaa sivistyksestä niin monella eri tapaa että tässä on välillä jopa vaikea pysyä laskuissa mukana tämä nyt käsittelyssä oleva esitys on siis taas yksi lakiesitys jolla leikataan suomalaisesta koulutuksesta sivistyksestä osaamisesta ja tässä yhteydessä myöskin taiteesta ja kulttuurista eli nämä säästöt iskevät perusopetukseen toiseen asteeseen ja erityisen voimakkaasti juuri ammatilliseen koulutukseen taiteen perusopetukseen vapaaseen sivistystyöhön ja tämän lisäksi myöskin kulttuurilaitosten toimintaan niin kuin edustaja gustafsson tässä hyvin toi esille hallitus tosiaan esittää nyt näitä säästötoimenpiteitä toteutettaviksi pysyvinä eli tässä on kyse ihan merkittävästä poliittisesta linjavalinnasta taas kerran tämän hallituksen toimesta näistä syistä kannatan edustaja gustafssonin tekemää hylkäysesitystä

arvoisa puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys jossa on peruspalvelujen indeksien jäädyttäminen lukiokoulutus ammatillinen koulutus taiteen perusopetus museot teatterit orkesterit vihreät vastustavat näitä indeksijäädytyksiä sillä ne ne nakertavat tärkeiden peruspalvelujen rahoittamista ja jättävät pysyvän aukon näiden toimintojen rahoittamiseen

indeksijäädytykset ovat vain jatkumoa hallituksen räikeille koulutusleikkauksille ennen vaaleja kaikki puolueet lupasivat että koulutuksesta ei leikata annettiin joukolla koulutuslupauksia mutta silti hallitus leikkaa kestämättömästi lapsilta myös oaj on todennut että nämä leikkaukset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

arvoisa puhemies tässä esitetään että jatkossa ympäristöministeriö ei enää vahvistaisi maakuntakaavoja tai kuntien yhteisiä yleiskaavoja tämän hallituksen esityksen tavoite on ihan hyvä sujuvoittaa kaavoitusta ja lyhentää maakuntakaavoituksen prosessia on myös hyvä asia että maakuntien itsehallinnollista roolia pyritään vahvistamaan kuitenkin tähän uudistukseen liittyy suuria riskejä on olemassa perustellut syyt miksi ympäristöministeriö vahvistaa maakuntakaavat ja kuntien yhteiset yleiskaavat kyse on laillisuusvalvonnasta valvotaan kaavan laillisuutta ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista valitusten käsittelyä ei voi jättää vain hallinto oikeudelle nimittäin hallinto oikeus voi ottaa kantaa kaavan lainmukaisuuteen ainoastaan niiltä osin kuin valituksessa on esitetty siis vaikka kaava olisi täysin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen mutta kukaan ei ole siitä valittanut tulee kaava lainvoimaiseksi hallituksen esitykseen sisältyy riskejä myös alueellisesta näkökulmasta kun ministeriö vahvistaa maakuntakaavan olla varmoja siitä että kaavat ovat yhdenmukaisia koko maassa myös kaavoittajat ovat tyytyväisiä maakuntien liittojen kaavoittajista valtaosa pitäisi vahvistusmenettelyn voimassa lakiesityksen toteutuessa uhkana on kaavoituksen laadun ja ympäristön tilan heikkeneminen tähän asti ympäristöministeriön estämät hankkeet ovat olleet voimakkaasti ympäristöön vaikuttavia voidaan olettaa että mikäli ympäristöministeriön vahvistus poistettaisiin lisääntyisivät tällaiset hankkeet kun niiden ympäristövaikutuksia ei arvioitaisi enää ministeriössä myös pelkkä tietoisuus valtakunnan tason valvonnasta saattaa suitsia pahimmat haitalliset ideat jo ennakkoon kaavoitusta voidaan sujuvoittaa myös muuten kuin poistamalla vahvistusoikeus esimerkiksi maakuntakaavojen käsittelystä voitaisiin poistaa muiden ministeriöiden lausuntojen kerääminen tai määrätä kaava lainvoimaiseksi siltä osin kuin siitä ei ole valitettu arvoisa puhemies byrokratian purkamisella tätä muutosta ei voi perustella kaavojen vahvistamiseen liittyvä byrokratia on ollut ministeriössä hyvin vähäistä keskimäärin noin neljä kaavaa vuosittain on myös arvioitu että mikäli maakuntakaavan vahvistusmenettelystä luovuttaisiin lisääntyisi ministeriön konsultoiva työ ja valitusten määrä lisääntyisi maakunnallinen itsehallinto on tulossa suureen myllerrykseen emme vielä tiedä mitä kaikkia tehtäviä itsehallintoalueille jatkossa tulee miten johtoelimet valitaan ja miten päätöksenteko tapahtuu tätä yksittäistä muutosta maakuntakaavan vahvistamisesta ei kannata tehdä erillään muista suurista uudistuksista itsehallintoalueen tehtävät ja rooli on käsiteltävä kokonaisuutena siksi hyvät edustajat vasemmistoliitossa me näemme että maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn poistamiseen liittyvät riskit ovat suurempia kuin siitä saatava hyöty siksi esitän että lakiesitys hylätään

lakiesitys on todella hyvä se purkaa päällekkäistä tekemistä ja turhaa byrokratiaa tuo vallankäytön ihmisiä maakuntia sinne missä näitä toimintoja on tarkoitus hoitaakin tämä siirtää ympäristöministeriön roolin enemmän neuvojaksi ja ohjaajaksi ja siinä se on todella tarpeellinen valitusmenetelmät ja kanavat toimivat jatkossa todella hyvin uskon että tämä laki tulee toimimaan todella

puhemies edustaja modig sanoi kaiken olennaisen siitä mikä tässä hyvää tarkoittavassa lakiesityksessä ei ole kohdallaan ja siksi kannatan edustaja modigin esittämää lakiesityksen hylkäämistä
arvoisa puhemies ymmärrän myöskin sen että että tavoite tässä tässä lakiehdotuksessa on hyvä ja perustuu hyvin pitkälle siihen siihen mitä mitä hallitusryhmistä puhutaan tähän byrokratian purkuun tässä tuli hyvin esille se että käytännössä tämä kaavojen vahvistaminen ympäristöministeriössä ei ole kovin paljon tätä byrokratiaa lisännyt mutta varmasti on myöskin hyviä perusteita sille että tästä vahvistamisesta luovutaan mutta samalla on kyllä kiinnitettävä huomiota niihin ongelmiin joita tähän liittyy sen olemme tuoneet omassa vastalauseessamme esille niinpä sitten

mukaisen lausumaehdotuksen ja lausuma tästä kuuluu eduskunta edellyttää että esityksen tavoitteiden toteutumista seurataan erityisesti yleisten ympäristönsuojelutavoitteiden toteutumisen näkökulmasta ja aluehallintouudistuksen edetessä huolehditaan että alueilla on tehokas kaavoitusta ohjaava ja valvova viranomainen ja että valitusoikeus säilyy riittävän laajana emme voi lähteä todellakaan siitä että vahvistusmenettelystä luovutaan ja mahdollisesti sitten valitusoikeutta karsitaan mehän tiedämme että että hallitusohjelmassa on tähän liittyviä

arvoisa puhemies kannatan edustaja myllerin tekemää lausumavastalausetta

arvoisa puhemies edustaja modig esitteli erittäin hyvin ne perustelut minkä takia tätä lakiesitystä ei tulisi hyväksyä olisi hyvä että ympäristöministeriö jatkossakin vahvistaisi maakuntakaavat ja yhteiset yleiskaavat maakuntakaavassahan ratkaistaan muun muassa kaupan suuryksiköiden sijoittuminen maakunnalliset viheryhteydet louhinta alueiden sijoittuminen kulttuuriympäristöt on tärkeää että meillä on yhteiset valtakunnalliset maankäyttötavoitteet jotta saamme kestävää ja laadukasta kaavoitusta ja jotta myös tasapuolisuus ympäri suomen toteutuu

arvoisa puhemies minusta tämä hallituksen esitys on erinomainen ja se on myös sopusoinnussa sen ison ratkaisun kanssa jossa synnytetään itsehallintoalueet joille siirretään myös maakuntaliittojen tehtävät muun muassa tämä kaavoitus jo tällä hetkellä maakuntakaavoitushan on maakuntaliittojen tehtävänä ja nyt sitten tämän esityksen jälkeen maakuntavaltuusto tekee sen päätöksen siitä mikä on maakuntakaavan sisältö minusta minusta ovat ne pelot joita on tässä esitelty siinä mielessä turhia että ei ole sillä tavalla oikeusvaikutteinen kaava että sehän vain ohjaa alemmantasoisen kaavan eli kuntien laatiman yleiskaavan laatimista siinä mielessä minusta ei tarvita enää demokraattisesti valitulle elimelle maakuntavaltuustolle

siihen katsomaan sama lainsäädäntö ohjaa maakuntaliittoja tässä kaavan laatimisessa kuin tänäkin päivänä ja ja tämä nykyinen menettely on ollut mielestäni turha siltä osin että tarvitaan vielä täällä ympäristöministeriössä sitä vahvistamista vahvistamista minusta tässä ei ei kannata pelätä ja ehkä tässä on tämmöinen ideologinen ero että osa ei luota siihen että demokratia tuottaa tuolla maakunnissa riittävän tasokasta päätöksentekoa vaan ajatellaan että kyllä täällä helsingissä tiedetään mikä on alueille parasta minä ajattelen niin että kyllä siellä paikallisesti tiedetään mikä on alueelle parasta kun tunnetaan ne paikalliset olosuhteet
myönnän tässä vaiheessa yhden vastauspuheenvuoron nyt muutoin mennään tämä loppuun listan mukaisessa pyyntöjärjestyksessä koska huomaan että edustajat käyttävät puheenvuoronsa paikaltaan silloin on syytä mennä noin tämän kerran edustaja modig
arvoisa puhemies edustaja lohelle ei kyse ole siitä että me emme luottaisi demokratiaan tai valittujen henkilöiden kykyyn tehdä oikeita ratkaisuja vaan nämä ratkaisut saattavat vain olla niin suuressa ristiriidassa keskenänsä että tarvitaan se isompi katsantokanta siihen

toisen maakunnan toiveet jos me ajattelemme millaisissa tilanteissa tätä ympäristöministeriön vahvistamisoikeutta on käytetty niin että ministeriö on estänyt jotain niin mielestäni silloin kun kokoomuksen ministeri jan vapaavuori toimi asuntoministerinä hän vaikutti kaupan rakenteeseen voimakkaasti täällä mitä pidin hyvänä

arvoisa puhemies hallituksen esitys on hyvä ja kannatettava nykyisin maakuntakaavojen laatimis ja etenkin vahvistamisprosessit ovat aivan liian pitkiä nykyisin myös kaksoisrooli sekä ohjaavana että myös vahvistavana viranomaisena on ollut hieman ongelmallinen ja se on myös osittain haitannut eri viranomaisten yhteistyötäkin tämä hallituksen esitys täsmentää sekä selkiyttää myös ympäristöministeriön ja maakuntien toimivallan jakoa kaavoituksessa tämä myös korostaa maakuntien itsehallinnollista päätöksentekoasemaa maankäytössä ja yhdyskuntasuunnittelussa eri puolilla suomea maakunnilla on omat erityistarpeensa ja kyllä maakunnissa tehdään vastuullista päätöksentekoa itse uskon näin ja luotan niihin maakuntapäättäjiin ja kyllä maakunnissa tiedetään parhaiten miten maakuntaa halutaan kehittää ja ja mitä siellä tarvitaan hallituksen esityksellä maakuntakaavoitus muuttuu ennakoivaan ja nykyistä vuorovaikutteisempaan suuntaan mitä tulee esimerkiksi esitykseen jossa todetaan että hallituksen esitys tulee heikentämään kaavojen laadun ja laillisuuden valvontaa niin itse en usko tähän vaan kyllä jatkossa ympäristöministeriö on jo kaavoituksen alkuvaiheessa yhdessä maakuntaliittojen kanssa laatimassa niitä maakuntakaavoja tämä hallituksen esitys on todella hyvä ja eteenpäin vietävä

omien alueittensa osalta vähintäänkin yhtä hyviä päätöksiä kuin ministeriöt tässä tapauksessa ympäristöministeriö minä luotan kanssa alueitten omaan osaamiseen enemmän kuin mihinkään isoveli valvoo valvoo mentaliteettiin minä katson näin että ympäristöministeriön nykyisen kaltainen kaavoitusvalta on tässä tilanteessa täysin tarpeeton en myöskään mitenkään usko että tämän lainmuutoksen myötä tehtäisiin lain tai valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteitten vastaisia kaavoja tämä jo siksikin että tässä uudessa lainsäädännössä ikään kuin pakotetaan nykyistä mittavampaan yhteistyöhön eri toimijoitten ja ja myös ministeriöitten kesken sitten tämä maakuntien välinen yhteistyö totta kai maakunnat tulevat tekemään yhteistyötä maakuntakaavojen osalta

puhemies minä myös pidän tätä maankäyttö ja rakennuslain muuttamista ja esitystä erittäin hyvänä tässä lähdetään byrokratian purkutalkoiden hengessä liikkeelle ja päätöksenteko siirtyy edelleen lähelle kansalaista mitä itse kovasti arvostan maakunnissa on hyviä ja asiantuntevia päättäjiä ja ja tämä sujuvoittaa montaa käytäntöä niin kuin täällä on tullut esiin kaavojen vahvistaminen ministeriötasolla kestää kyllä tänä päivänä ainakin yritystoiminnan kannalta liian pitkään ja se estää merkittävien yritysten sijoittumista eri alueilla tarkkaan täytyy tietenkin miettiä sitten miten tämä sopii itsehallintoalueille mutta itse ainakin näkisin on yksi sellainen asia mikä voitaisiin ottaa itsehallintoalueitten päätökseen ja mikä voisi olla siellä yhtenä osana täällä on esitetty myös että näitä kaavanvahvistuksia tapahtuu tällä hetkellä vain muutamia ympäristöministeriössä

puhemies kun meillä poliittisesti on laaja yhteisymmärrys siitä että me haluamme byrokratiaa vähentää ja hallinnollista taakkaa keventää niin sitä pitää sitten myös tehdä se tapahtuu laki kerrallaan säädös kerrallaan asetus kerrallaan viranomaismääräys kerrallaan ja nyt ollaan sillä kohdalla jossa hallitus esittää ja valiokunnan on samansuuntainen maakuntakaavaa ei enää tarvitse vahvistaa ympäristöministeriössä tämä on erittäin hyvä ja johdonmukainen askel niissä byrokratiatalkoissa joita me kaikki kannatamme se on aivan tarpeeton kierros käyttää siellä maakunnat kyllä osaavat ja tietävät niitä myöskin päätöksenteossa ja valmistelussa ohjaavat monenlaiset muut lait maankäyttö ja rakennusasioissa ja ei ole minkäänlaista pelkoa siitä että tästä tulee mikään villi länsi vaan tämä säilyy paremmin kuin nyt hallinnassa ja se paljon paremmin myöskin tukee suomen investointitavoitteita työllisyystavoitteita yritysten toimintaedellytysten kohentamistavoitteita kuin tähän asti aivan tarpeettomia viranomaisten välisiä operaatioita joita nyt on pilvin pimein täytyy johdonmukaisesti purkaa on erittäin hyvä että tämä nyt on meillä meillä käsillä ja että tästä vihdoin viimein eteenpäin päästään

on vakuuteltu sitä että maakunnissa osataan itse kaavoittaa eikä ympäristöministeriötä tarvita kaavoja vahvistamaan valitettavasti kuitenkin meillä on esimerkkejä siitä että maakunnissa on pyritty tekemään sellaisia kaavoja jotka ovat sitten myöhemmin kaatuneet siihen että että ne eivät ole olleet olleet lain mukaisia siinä mielessä pidän kyllä tärkeänä että ympäristöministeriö jatkossakin kuitenkin siinä määrin vahtii tätä kaavaprosessia että että sitten maakunnissa valmistelu tehdään

myös kestävään kehitykseen liittyvät seikat etenkin kun maankäyttö ja kaavoitus on asia johon liittyy hyvin paljon taloudellisia intressejä on myös totta että meillä on jopa joskus ollut tähän liittyviä erinäisiä rahoitussotkujakin jotka ovat tulleet hyvin lähelle maakuntapäättäjiä niin että siinä mielessä tämä nykyinen käytäntö on kyllä syytä pitää voimassa
arvoisa puhemies kommentoin tätä hallituksen esitystä lyhyesti olen ollut pohjois karjalan maakunnan kaavatyöryhmässä viimeiset vuodet ja kyllä on ollut aika hankalaa se työnteko kun välillä käydään helsingissä ympäristöministeriössä näyttämässä käykö tämä kaava teille vai

jos se ei kelpaa niin sitten tullaan taas välillä muuttamaan sitä sinne omaan maakuntaan se on aivan varma juttu että maakunnassa tiedetään paljonko niiralan rajavartioasemalla on hallitilaa tarvetta laajentaa tai paljonko sitä vaikka sevettijärven kaupan lähellä tai siellä baarin lähellä tarvitaan se on ihan saletti että siellä maakunnissa todellakin tiedetään missä on tarvetta laajentaa ei välttämättä helsingin ympäristöministeriössä

mikkoselle olisin sanonut vain sen että eivät maakunnat tarvitse vahtijoita eikö se ole parempi ja neuvoo näissä asioissa

arvoisa herra puhemies kyllähän kaikkialla niin maakunnissa kuin pääkaupungissakin ihan sitä samaa lakia noudatetaan niin että hieman kyllä ihmetyttää tämmöinen epäluotto mitä sitten kansanvaltaisesti valituille tuleville itsehallintoalueille tässä oppositiosta esitetään kyllä on tähänkin mennessä ollut monenlaisia ristiriitatilanteita siinä että alueet kunnat maakunnat olisivat halunneet tehdä eri lailla ympäristön kehittämistä kestävää kehitystä ja kaavoitusta mutta sitten on tultu tukkanuottasille ympäristöministeriön kanssa ja lopputulos on ollut se ettei minkäänlaista kehitystyötä ole päässyt tapahtumaan sitten eteenpäin kyllä minun mielestäni nytten kun itsehallintoalueet tulevat tämä on tietenkin suuri kansanvaltainen muutos suomessa ja ja on kyllä aivan ensiarvoisen tärkeää että vahvistaminen on yksi osa sitä mistä itsehallintoalueet päättävät ja se on kyllä ennen kaikkea myös osa sitä norminpurkua kun täälläkin illan mittaan kysytty mitä ne konkreettiset normit nyt sitten ovat niin tällaisia

arvoisa herra puhemies edustaja mikkonen omassa puheenvuorossaan totesi että jatkossa on tärkeää että ympäristöministeriö vahtii maakuntakaavojen laatimista en todellakaan näe ympäristöministeriön roolia sillä tavalla vaan kyllä ympäristöministeriö tulee olemaan yhteistyöelin joka on mukana myöskin maakuntaliittojen kanssa laatimassa sitä maakuntakaavaa heti alkuvaiheessa jo neuvottelut joissa käydään niitä periaatteita läpi ja tavoitteita läpi sen tulee olla yhteistyötä myöskin maakuntakaavojen laatimisen

puhemies edustaja torniainen otti esille asian jota ajattelin tässä vielä pikkasen sivuta millä tavalla tulevat jatkossakin olemaan ministeriöt keskeisessä roolissa siinä käydään käydään kyllä useamman ministeriön kanssa keskusteluja ja kuullaan ja pyydetään pyydetään lausuntoja täytyy muistaa

sellaista hyvää itsehallintoalueen vapautta myös siihen vuorovaikutukseen siellä omalla alueella ja minä uskon että sen maakuntakaavan lopullisen tuloksen hyväksyminen tulee tuomaan sen lähemmäksi sitä itse kuntalaista myöskin

kun se todella päätetään siellä omalla alueella ja edelleen korostan vielä sitä että että tässä ollaan menossa nimenomaan sen sääntelyn sujuvoittamisen kautta myöskin lähemmäs sitä kuntademokratiaa

haluan muistuttaa tässä keskustelussa siitä mitä hallituksen itsensä nimeämä selvitysmies auvo haapanala tästä lakiesityksestä on todennut hänhän on todennut ympäristöministeriölle tekemässään selvityksessä maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdot tämä on tämän selvityksen nimi että ei kannata vahvistusmenettelystä luopumista koska tämän selvityksen mukaan on ilmeistä että laillisuusvalvonnan siirtyminen pois ympäristöministeriöltä muille toimijoille lisäisi maakuntakaavoista tehtävien valitusten määrää ja siten kaavojen käsittelyaikoja ja byrokratian määrää

arvoisa puhemies tässä esityksessä on osittain kyse hallinnollisten ja oikeusturvaa koskevien kirkkolain säännösten ajantasaistamisesta kyseinen muutos on laaja ja sitä on valmisteltu jo vuosia onkin erittäin hyvä että esitys saadaan nyt maaliin saakka esityksen tavoitteena katsotaan olevan yksityisyyden suojan paraneminen käsiteltäessä kirkon jäsentietoja samoin tavoitteena on jäsenrekisterin tietoturvallisuuden parantuminen molemmat ovat erittäin tärkeitä tavoitteita on oltava kunnossa tähän on myös asianomainen valiokunta ottanut kantaa ja pitänyt asiaa tärkeänä esitys myös selkeyttäisi viranomaisvastuita sekä jäsentietoja käsittelyä kuten myös poikkeusoloihin ja kriisitilanteisiin varautumista lisäksi esityksen tarkoituksena on ajantasaistaa kirkkolakia vastaamaan yleisen hallintolainsäädännön kehitystä huomiota on kiinnitetty myös siihen että säännökset ovat selkeitä on myös muistettava että kirkkolain erityinen säätämisjärjestys perustuu kirkkolain kahden luvun ensimmäiseen pykälään näin ollen vain kirkolliskokouksella on oikeus tehdä ehdotus kirkkolain säätämisestä muuttamisesta tai kumoamisesta haluankin vielä muistuttaa että kirkolliskokous on ollut tätä esitystä tehdessään yksimielinen myös minä pidän tätä esitystä erittäin

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä luovutaan sakkojen muuntorangaistusmenettelystä jolloin siis sellaisten henkilöiden kohdalla jotka ovat jättäneet toistuvasti sakot maksamatta voitaisiin muuntaa sakot vankeusrangaistukseksi on selvää että yleinen voisi sanoa että varmasti kansalaistenkin mielipide on sentyyppinen että kyllähän näin pitäisi jatkossa olla tämä lakihan joka mahdollistaisi muuntorangaistukset päätettiin viime kaudella mutta se ei ole vielä astunut voimaan ja tässä taustalla miksi tämä nyt perutaan on puhtaasti se että tämä menettelyhän on aika kallis kaksitoista pilkku neljä miljoonaa tässä säästetään vuodesta kaksituhattakahdeksantoista lukien valtion varoja tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa pitää tehdä valintoja ja jos nyt ajatellaan sitten tähän rinnalle sitä että meillä on paljon vakavampia rikoksia joista tuomitaan vankeutta ehdollisena siitä siitä syystä esimerkiksi on ensikertalainen niin niin moni rikollinen vain heiluttelee sitä lappua ja toteaa että eihän tämä ehdollinen vankeus ole mitään sen takia hallitusohjelmaan on otettukin kirjaus tästä asiasta siten että tarkistetaan ensikertalaisuussäännöksiä väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa sekä ehdollisen vankeustuomion tehostamismahdollisuuksia kuten lyhyt ehdoton vankeus yhdyskuntapalvelu ja valvottu koevapaus tällä tarkoitetaan sitä että on syytä tarkastella niin että tähän ehdolliseen vankeustuomioon lisättäisiin tämmöinen jakso ehdoton vankeus tai yhdyskuntapalvelus ja tavalla näillä olisi selkeästi nykyistä tehokkaampi merkitys
arvoisa puhemies toimiessani käräjillä tuomarina sain kokea että ehdollisen rangaistuksen saanut henkilö lähti ulos salista nauraen että en saanut mitään minusta tämä on todella vaarallista yhteiskunnassamme että ihminen ei koe että hän on oikeasti tehnyt väärin ja siitä asiasta toinen asia joka siellä tuli usein keskusteluun on nämä sakkojen

nyt sitten viime vaalikaudella olin itse todella kannattamassa sitä että tulisi voimaan tämä laki joka nyt sitten todellakin kaadetaan että tätä ei olisikaan hyvä on meidän taloudellinen tilanne on nyt tämä ja me joudumme miettimään kaikkia säästöjä mutta toivottavasti jatkossa kun meillä on pikkuisen parempi taloudellinen tilanne voisimme ottaa tämän asian sitten uudelleen käsittelyyn
arvoisa herra puhemies lainsäädännön ennakoitavuuden kannalta on kyllä ongelmallista että näitä jo päätettyjä lakeja peruutetaan ja voi kyllä ihmetellä tätä menettelyä sakon muunto ajateltiin tehdä mahdolliseksi silloin kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön voidaan katsoa osoittavan piittaamattomuutta laista tämä ilo kuitenkin nyt jäi lyhyeksi ja erityisesti kaupan liitto on ollut kyllä tyrmistynyt tämän muuntorangaistuksen palauttamisen perumisesta perumisesta tämä on minusta taas yksi osoitus hallituksen poukkoilevasta oikeuspolitiikasta

arvoisa herra puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan joukkoliikennelakia muutettavaksi siten että esimerkiksi kotkan seudulla ja meri lapin alueella seudullinen kunnallinen joukkoliikenneviranomainen tulisi huolehtimaan joukkoliikenteen suunnittelusta alueella yhdessä lähikuntien kanssa itse asiassa pidän tätä asiaa hyvänä ja kotiseudullani kotkan seudulla pidetään myönteisenä toimivaltaisia viranomaisia tällä alalla suomessa on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan yhdeksän elinkeino liikenne ja ympäristökeskusta sekä kaksikymmentäkuusi kunnallista viranomaista joista kymmenen on seudullisia elikkä tässä on aika lailla kirjava tämä käytäntö miten tämä alueilla hoidetaan välttämättä kaikilla alueillahan ei tarvitsisi olla tällainen kunnallinen mutta ainakin meidän seudullamme tämä on toimivampi järjestelmä ja toivon että tässäkin asiassa kun itsehallintoalueet miettivät niitä tämä olisi yksi asia joka siinä yhteydessä pohdittaisiin voisiko tämä joukkoliikenteen suunnittelu kuulua tälle itsehallintoalueelle myös tuleva sote uudistus on semmoinen asia jota joudutaan paljon miettimään on ehdotettu erilaisia palvelusetelin käyttöä ja tämän tyyppisiä ratkaisuja joukkoliikenteessä millä turvattaisiin muun muassa harvaan asuttujen alueiden julkinen liikenne tässä yhteydessäkin olisi vähän isommat ja leveämmät hartiat syytä

arvoisa puhemies kuten edustaja pakkanen jo aiemmin otti esille niin tässä hallituksen esityksessä esitetään kahden uuden seudullisen toimivaltaisen viranomaisen perustamista joukkoliikenteen järjestämiseen ja ne kotka hamina pyhtää alueelle sekä toinen meri lapin alueelle tämä hallituksen esitys on oikeastaan lähtöisin noiden alueiden omasta tahdosta ja oma aloitteisuudesta he ovat kokeneet että he pystyisivät siellä seudullisesti hoitamaan tämän joukkoliikenteen nykyistä paremmin on hyvä että ollaan kuultu myöskin alueiden näkökantoja ja lähdetty viemään asiaa eteenpäin kyllä joukkoliikenteen kehittäminen koko maassa on erittäin tärkeää ja se lähtee myöskin alueiden omista tarpeista ja maakunnista itsestään

puhemies tässä onkin harvinainen koulutuspuolen esitys jossa on yksimielinen tuki tuolta sivistysvaliokunnasta tässähän erityisen tärkeä on tämä pakolaistilanne ja erityisesti turvapaikkahakijoitten osalta se että nyt sitten kouluihin voi tulla kesken vuoden oppilaita lisää ja ja tätä ei ole huomioitu kuntien rahoituksessa tällä esityksellä helpotetaan sitten kuntien mahdollisuutta panostaa tähän hyvään kotoutumiseen lasten ja nuorten osalta esitys ei koske kuitenkaan yli kuusitoista vuotiaita mikä on siinä mielessä harmillista mutta

sen ikäluokan osalta pitää sitten panostaa tähän vapaan vapaan sivistystyön puoleen elikkä kansalaisopistoihin aikuiskoulutuskeskuksiin aikuislukioihin ja kansanopistoihin jotta siellä voidaan tätä koulutusta heille järjestää se mikä valiokunnalle oli erityisen tärkeää oli se että kotoutumiskoulutuksen määräraha siirretään jatkossa opetus ja kulttuuriministeriön vastuulle niin että tätä koordinointia voidaan tehdä

varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmeneskahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies tämä metsähallitus laki joka nyt on tuotu tänne eduskuntaan on on pitkän prosessin tulosta jo viime kaudella suunniteltiin johtuen voisi sanoa eurooppalaisista säännöksistä ainakin näin sitä perusteltiin tätä metsähallituslain muutosta ja sitä että metsätalouspuoli tästä erikseen yhtiöitetään metsätalous oyksi on selvää että kun varsinkin tuolla pohjois suomessa ja erityisesti lapin alueella metsähallituksella on erittäin suuri merkitys kansalaisille ihan heidän arjessaan kun metsähallitus hallinnoi muun muassa lapin pinta alasta noin kuuttakymmentäviittä prosenttia niin siellä ollaan hyvinkin kriittisiä sen suhteen minkälainen tämä lain sisällön tulisi jatkossa olla itse lähden siitä että nyt kun tätä ollaan uudistamassa niin ei riitä se että me teemme vain pakolliset muutokset vaan pitää tunnistaa ne tämän hetken tilanteessa olevat ongelmakohdat jotka vaativat myös korjausta osaltaan tässä kuulemiskierroksella ja ja prosessin edetessä on otettu huomioon sitä palautetta joka on tullut alueilta ja eri osapuolilta lausunnoissa ja kuulemisten yhteyksissä mutta vielä voi sanoa että tähän lakiesitykseen sisältyy tiettyjä ongelmia jotka on syytä nyt valiokuntakäsittelyssä tarkkaan harkita nostan tässä esille kaksi asiaa toinen on se joka hallitusohjelmassakin otetaan esille tämä johtamisjärjestelmä ja sen selkeyttäminen on edelleen sellainen kuva että ehkä tässä ei ole vieläkään tarpeeksi onnistuttu muokkaamaan sitä riittävän selkeäksi niin että tulisi voisin sanoa johtamisen kannalta optimaalinen malli

arvoisa puhemies metsähallitus laki puhuttaa mietityttää meidän nyt kelvollinen en tiedä ketään joka odottaisi tätä osakeyhtiölakia tyytyväisenä ja innolla mutta huhtikuussa tulee voimaan uusi direktiivi palveluiden käyttöoikeussopimusten kilpailuttamisesta ja sitä ennen meidän tulee järjestellä uusiksi metsähallituksen metsätalousasiat ainakaan minä en ole valmis ottamaan sitä riskiä mitä sitten tapahtuisi jos tätä ei tehdä jos emme muuta lakia niin sen jälkeen tulisi avata myös valtion metsienhoito avoimille markkinoille toivottavasti ei mitään tapahdu mutta mutta kilpailun voisi voittaa vaikka puolalainen suuryritys minä en ainakaan riskiä että ulkomaiset firmat saattaisivat olla hoitamassa metsiämme yritetään rakentaa sellainen laki että metsähallituksen nykyiseen toimintamalliin olisi mahdollisimman vähän muutoksia metsähallitus ja pysyy sekä maa ja metsätalous että ympäristöministeriön budjetissa ja ohjauksessa tämä on koettu ongelmalliseksi uudessa lakiesityksessä on yritetty vahvistaa ja selkeyttää johdon roolia mutta johtajalle ei voida laittaa päätettäväksi ympäristöministeriön alaisia lakisääteisiä tehtäviä koska tämä johtajan palkkaus on kuitenkin maa ja metsätalousministeriön alaista toimintaa eli maa ja metsätalousministeriön alaisella rahalla ei päätetä ympäristöministeriön alaisista asioista lakiesityksessä on kuitenkin yritetty mahdollisuuksien mukaan eri ministeriöiden alaisia toimintoja paremmin yhteistyöhön vaihtoehto meillä oli se että ympäristöministeriön ohjauksen alla olevat julkiset hallintotehtävät muuttuisivat kokonaan erilliseksi organisaatioksi ja se ei ei ole varmastikaan kenenkään etu parempi on se että meillä on pienillä ongelmilla yhteistyötä kuin se että nämä toiminnot ovat kokonaan erillään

tästä esityksestä hyvin paljon lausuntoja erityisesti meiltä lapin eri kunnista nämä on mielestäni kohtalaisen hyvin otettu mukaan näissä erityisperusteluissa ja lain muokkauksessa siitä olen jopa pikkuisen varovaisen tyytyväinen se osoitti sen että meitä ollaan kuitenkin valmiita kuulemaan mutta laki ei todellakaan ole vielä valmis meillä on edessä ensi keväänä maaliskuussa vielä iso savotta on tullut esille että laissa on vielä perustuslaillisiakin ongelmia todennäköisesti kyse on lähinnä johtamisesta ministeriön työnjaosta ja esimerkiksi saamelaisasioiden päivittämisestä nämä ovat korjattavissa siihen mennessä kun lakia aletaan eduskunnassa hyväksymään maaliskuussa itse olen esittämässä tähän lakiin ainakin kuudennen pykälän yhteiskunnallisiin velvoitteisiin lisäyksiä mielestäni paikallinen yhteistyö tulee olla siinä kirjoitettuna velvoittavasti lakiin eikä vain ohjaavalla tasolla toimiviin perusteluihin yhteiskunnallisiin velvoitteisiin tulisi lisätä myös metsäautoteiden käyttö sillä yksityiselle metsänomistajalle tuli yhtäkkiä syksyllä velvoite maksaa viisitoista senttiä per kuutio per kilometri metsähallituksen teiden käytöstä käyttömaksu johtaa siihen että jotkin yksityiset metsät ovat menettämässä arvonsa kokonaan perusteluihin taas odotan lisää täsmennystä toimitusjohtajan tehtävänkuvaukseen siinä tulisi muun muassa määritellä paremmin johtajan rooli maa ja metsätalousministeriön alaisen metsätalouden ja ympäristöministeriön alaisen jhtn toimintojen yhteensovittamisessa jotta vältetään esimerkiksi ristiriitaisten lausuntojen julkituominen

otan lisää myöhemmin tästä asiasta

arvoisa puhemies

valmistelu aloitettiin uudestaan nykyisen vaalikauden alussa uuden valmistelun alusta lähtien tätä prosessia on leimannut melko perusteeton kiirehtiminen ja hieman jopa salamyhkäisen oloinen valmistelu esimerkiksi uusi kuulemiskierros merkittävien lakiluonnokseen tehtyjen muutosten jälkeen esitettiin alkuun kokonaan evätyksi aikatauluun vedoten

ministerin läsnäoloa metsähallitus lain uudistuksessa oli alun perin kyse vain eun vaatiman liiketoiminnan kilpailuneutraliteetin takia tehtävistä tarpeellisista säädöksistä mutta uudistus puuttui moniin muihinkin säädöksiin koskien erityisesti julkisia hallintotehtäviä eli luontopalveluja

mikä tässä oikein tietona paikkansa pitää tuon direktiivin voimaantulon osalta tapahtuuko se huhtikuussa vai vasta tulevana syksynä niin kuin on myös eräistä lähteistä kuulunut luonnonsuojelun retkeilyn ja kansalaisten oikeuksien kannalta lakiesityksen selkein puute on se että yleiset vedet sekä luontaistalousalueet siirrettäisiin pois julkisten hallintotehtävien taseesta josta olisivat pois myös luonnon ja virkistyksen kannalta tärkeät alueet kuten valtion retkeilyalueet

siinä tavoitellut muutokset ja todelliset vaikutukset ovat melko vaikeasti ymmärrettäviä ja monilta kohdiltaan tulkinnanvaraisia siksi aihe onkin herättänyt huolta kansalaisissa ja kansalaisjärjestöissä ja kunnissa poikkeuksellisen paljon lakiesitys voi toteutuessaan vaarantaa metsähallituksen toiminnan ohjaamisen eduskunnasta käsin sekä kansallisomaisuuden säilymisen pysyvästi suomalaisilla lakiesityksen toteutuessa metsähallituksen toiminnasta näyttäisi tulevan aiempaa suljetumpaa ja vaikeammin seurattavaa niin kansalaisille kuin

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä on huomattavia muutostarpeita joita en lähde tässä kaikkia tarkkaan esittelemään totean kuitenkin esimerkiksi näistä valtion vesialueista että niitä on yhteensä kaksi pilkku neljä miljoonaa hehtaaria ylä lapin luontaistalousalueita on kolmesataakuusikymmentätuhatta hehtaaria ja nämä ovat niitä alueita jotka halutaan sieltä luontopalveluiden taseesta pois isoja asioita perustuslain näkökulmasta kyse on siitä pystyykö metsähallituksen konserni toimimaan että metsähallituksen metsiin liittyvät tuotantotaloudelliset tehtävät ja budjettivaroin hoidettavat julkiset hallintotehtävät ovat aidosti riippumattomia toisistaan arvoisa puhemies kyseessä on kuitenkin myös kuntien ja erityisesti pienten metsäisten itä suomen ja lapin kuntien etu ei vain siis yleinen etu niin kuin kansallisomaisuudesta puhuttaessa on yleensä metsähallitus lain uudistus nimittäin vähentää kuntien verotuloja kunnissa joissa valtion maita on paljon näitä metsävaltaisia ja vähäväkisiä kuntia huolestuttaa miten valtion metsätalouden yhtiöittäminen vaikuttaa kuntien yhteisöverokertymään tämä huoli on aivan aiheellinen arvoisa puhemies on täysin ala arvoista että tätä lähetekeskustelua todella aamuyöstä käydään tämän kokoluokan asiasta ilman ministerin läsnäoloa esitän että hallituksen esitys eduskunnalle metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi koskevaksi lainsäädännöksi jätetään pöydälle ja lähetekeskustelu käydään ministeri tiilikaisen läsnä ollessa täysistunnossa torstaina seitsemästoista

halmeenpää on ehdottanut että asia pannaan pöydälle seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon asia siis jää pöydälle onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta

arvoisa puhemies esitän että tämä asia käsitellään huomisessa täysistunnossa

korhosen tekemää esitystä

edustaja halmeenpään esitystä siitä että ministeri tiilikainen olisi paikalla olen saanut kansliasta tiedon että hän on tämän viikon ilmastokokouksessa pariisissa ja ensi viikon alun brysselissä ja hän on ensimmäisen kerran läsnä torstain istunnossa joten pitäisin hallituspuolueitten edustajienkin kannalta kohtuullisena sitä koska tässä on niin paljon avoimia kysymyksiä kuten tässä edellä puheenvuorossa kun myös hallituspuolueen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenesyhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

arvoisa

yksi merkittävä laki eli kemera lakiluonnos valiokuntakäsittelyn pohjaksi muutama ajatus ensinnäkin on todella harmillista että varojen puutteen vuoksi nyt jo joudutaan kemeran työlajeja karsimaan ja tukitasoja laskemaan on selvää että tämä heikentää osaltaan työllisyyttä ja tulevia hakkuumahdollisuuksia muutama kommentti ihan pykäläkohtiin eli ensinnäkin lakiehdotuksen kolmas pykälä kilpailuttaminen ei minusta ole oikein selkeästi kirjoitettu tuen saajan tulee pyytää riittävä määrä tarjouksia asetuksella ilmeisesti ajatellaan tätä tarkennettavan mutta maanomistaja ei ole tähän tottunut ja se jää helposti tekemättä eli että tämä pitäisi kirjoittaa ikään kuin selkokielellä mitä tämä tarkoittaa mielestäni tätä ei laissa tarvittaisi lainkaan koska hankkeet ovat pääsääntöisesti pieniä ja tukimäärät vielä pienempiä useimmiten tämä kohta on omiaan vähentämään tehtävän työn määrää lakiehdotuksen kahdeksas pykälä rajaa maanomistajan oman työn tuen ulkopuolelle kunnostusojituksessa tienrakennuksessa ja kunnostuslannoituksessa kuitenkin esimerkiksi vaikkapa pienten boorilannoitusten tekeminen onnistuu usein paremmin omatoimisesti tämä on pieni asia mutta jollekin metsänomistajalle hyvin tärkeä lakiehdotuksen pykälä tuen hakeminen taimikon varhaishoidolle ja nuoren metsän hoidolle vaaditaan edelleen hakemus ennen työn aloittamista toteuttamisilmoitus riittäisi erinomaisen hyvin kuten oli edellisessä kemera laissa pienten tukimäärien kahteen kertaan vaadittava paperisota lisää aivan turhaan byrokratiaa ja kustannuksia hallinnolliset kustannukset usein ovatkin suuremmat kuin tuen määrä juurikäävän torjuntakustannus noin yksi pilkku viisi euroa per hakattu kuutiometri on kova isku kannattavuudelle metsätalouden kannattavuudelle esimerkiksi kainuussa se tarkoittaa useamman miljoonan euron tulonvähennystä metsänomistajan tuloissa vaikka laissa kantokäsittely on hakkaajan velvollisuus lopussa se otetaan kuitenkin kantohinnasta esimerkiksi ensiharvennusleimikon kantohinnasta kahdeksan viiva kymmenen euroa motti kustannus on lähes viidennes pitäisi siis harkita asiaa uudelleen sillä pelkona on se että ensiharvennukset jäävät hakkaamatta nuoren metsän hoitokohteitten rankojen keruutuki on laskenut kuitupuun hinnan alas eli tuki on menossa hyvin kannattavaa kuitupuun jalostusta tukemaan runkolukuvaatimusten nousu ei poista tätä ongelmaa ensiharvennukselta hakattua kuitupuun läpimittaista parrua ei lasketa kertymään mukaan jolloin tuki valitettavasti jää saamatta tästä seuraa se että sahat eivät saa parrua kuitupuun ylitarjonta pahenee hoitoala supistuu ja rahavirrat sekä työllisyys heikkenevät eli tämä vaikutus ei todellakaan ole

puhemies sitten tähän metsätuholakiehdotukseen

juurikäävän torjunnan ulottaminen muun muassa kainuuseen ja pohjois pohjanmaalle koetaan kyllä aika tavalla hätävarjelun liioitteluna ainakin samat määrät määrät etelä suomen kanssa tuntuvat metsänomistajista jopa kyykyttämiseltä juurikäävän torjunta onnistuu monitoimikoneen hakkuulaitteeseen tehtävän investoinnin ja lisätyön kautta koneellisesti konehakkuissa mutta näyttää että kantokäsittely tulisi lakiehdotuksen mukaan tehdä moottorisahahakkuissakin moottorisahahakkuissa se tulisi ehdottomasti poistaa

se on isotöinen ja jopa mahdoton toteuttaa kantojen jäädessä hakkuutähteitten alle arvoisa puhemies näillä

arvoisa puhemies tämän kestävän metsätalouden rahoituslailla ja tämän vuorokauden aikana pidetyllä istunnolla on se yhteinen tekijä että olemme nyt olleet neljätoista tuntia täällä tässä salissa keskustelemassa eri asioista ja taasen metsäpuolella varsinkin meillä lapissa puu kasvaa todella hitaasti kestävän metsätalouden rahoituslaki pyrkii siihen että meillä olisi suomessa kestävästi metsää kasvamassa jatkossakin me viime talvena eduskuntasalissa lain edellisen vaiheen mutta siihen jäi selvästi vielä useita korjattavia kohtia erityisenä ongelmana itse koin siinä että metsäkeskuksille tuli liikaa lisää töitä ja kokonaisuudesta tuli liian byrokraattinen tästä byrokraattisesta kokonaisuudesta pitää päästä jotenkin pois koska hallinnon pyörittämiseen menee näistä rahoista aivan liian huomattava osa sen takia halusin tulla ennen kaikkea tänne eteen puhumaan koska tässä kemera laissa on yksi selkeä puute se jäi tähän viime talvena nimittäin vajaatuottoisten metsien uudistaminen

aikaisemmassa laissa tämä vajaatuottoisten metsien uudistaminen oli mukana ja meille pohjoisen metsänomistajille on erittäin tärkeä asia se että jopa puolet keski lapin metsistä on sellaisia joitten uudistamisessa tarvitaan vajaatuottoisten metsien uudistamistukea joka on tullut kemeran kautta tämä poisjääminen nytten viime talvena tästä laista oli todella paha asia aiheutti todella paljon vaikeuksia viime huhtikuussa loppui edellisen lain mukainen hakuaika ja nyt siihen saatiin niin paljon hakemuksia sisään että edellisellä lailla tulevalla rahoituksella kemera puolella vajaatuottoisten metsien uudistamisessa pärjätään varmaan kaksi vuotta elikkä ihan heti ei tulla voimaankaan mutta minä todella toivon ja me pohjoisen metsänomistajat toivomme että tämä kemera laki saataisiin vielä tämänkin esityksen jälkeen uudestaan käsittelyyn parin vuoden sisään ja me saisimme sinne tämän vajaatuottoisten metsien uudistamisen ihan sillä tavalla niin kuin viime talvena kun tämä laki hyväksyttiin sinne saatiin lisäksi että aloitetaan tämän kohdan valmistelu silloin selitettiin että se ei olisi eu säädösten mukaan mahdollista mutta kuten esille tuli se on de minimis säännön mukaan mahdollista elikkä vaikka säästöjä tulee tehdä niin tämä on semmoinen kohta mikä tarvittaisiin että saadaan ne tuottamaan suomessa pitää kuitenkin biotuotannolle ja ja metsien kasvulle saada lisäedellytyksiä aikaiseksi